ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusitoista

käsittelyn pohjana on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksymä mietintö

pilkku neljä miljardia euroa mikä on noin nolla pilkku viisi miljardia euroa enemmän kuin vuoden
kaksituhattaviisitoista varsinainen talousarvio tähän käsittelyn pohjana olevaan mietintöön sisältyy viisi vastalausetta suuremmat lisäykset eli yli yhdeksän miljoonan euron määrärahalisäykset osoitetaan sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaan jossa näitä lisäresursseja kohdennetaan muun muassa veteraanikuntoutukseen terveydenhuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä päihdeäitien kuntoutukseen lisäksi rahoitusta kohdennetaan valtakunnalliseen toimintaan joka kohdistuu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja päihde ja mielenterveysongelmaisten matalan kynnyksen ja suoran avun kohteisiin myös opetus ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoja lisätään runsaalla yhdeksällä miljoonalla eurolla jotka osoitetaan muun muassa perusopetuksen laadun parantamiseen koululaisten kerhotoimintaan sekä työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön lisärahoitusta kohdennetaan myös viennin edistämiseen ruuhkautuneiden tuomioistuinten poliisin ulosoton toimintaan sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuunsaattamiseen valiokunta osoitti myös kuuden miljoonan euron rahoituksen kimolan kanavan kunnostamiseen minkä kautta avautuu vesitieyhteys kymenlaaksosta päijänteelle tämän hankkeen arvioidaan lisäävän alueen matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa ja olevan tämän alueen merkittävin matkailuinvestointi vuosikymmeniin

ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka joskin mittavat sopeutustoimet joita tämäkin talousarvio sisältää pienentävät alijäämää suomen huonon taloustilanteen taustalla on useita syitä jotka liittyvät muun muassa vientituotteiden heikkoon kysyntään ja huonoon kilpailukykyyn teollisuuden rakennemuutokseen sekä venäjän kaupan voimakkaaseen vähenemiseen ensi vuoden talousarvion alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa ja vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa valtionvelan arvioidaankin olevan sadankuuden miljardin euron luokkaa mikä on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on tarkoitus taittaa vaalikauden loppuun mennessä ja näin lisävelkaa ei oteta enää vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi jälkeen valiokunta pitää perusteltuna että talouden sopeuttamistoimien täytäntöönpano aloitetaan siis välittömästi sillä näköpiirissä ei ole merkittävää talouden kasvua ja lisäksi suomen huoltosuhde heikkenee poikkeuksellisen voimakkaasti väestön ikääntymisen johdosta tämän ohjelman ja talousarvion mukaisesti sopeutustoimien suurimmat säästöt kohdistuvat muun muassa opetukseen mukaan lukien varhaiskasvatus perus ja toisen asteen myös elinkeinoelämän tukiin indeksikorotuksiin ja

on määrärahojen väheneminen monin paikoin luonnollisesti tuntuvaa ja säästöt näkyvät niin virastojen

valiokunta pitää kuitenkin leikkauksia perusteltuina julkisen talouden tasapainottamiseksi mutta toteaa että leikkaukset saattavat heikentää talouden kasvua lyhyellä aikavälillä valiokunnan mielestä on tärkeää seurata säästöpäätösten ja maksujen korotusten kumulatiivisia vaikutuksia sillä niiden yhteisvaikutukset saattavat olla huomattavan suuret monille kotitalouksille tuloksellisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi onkin tärkeää että hallitus seuraa päätösten vaikutuksia ja on tarvittaessa valmis arvioimaan säästöpäätöksiä ja määrärahakohdennuksia uudelleen arvoisa puhemies valiokunta esittää huolensa myös siitä että koulutukseen ja tutkimukseen tehdyt mittavat leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä osaamisen tasoon siksi valiokunta painottaa että suomen hyvinvointi ja menestys perustuvat korkeaan sivistykseen ammattitaitoon ja koulutukseen jonka pohjaa ei saa murentaa talouden tiukkoinakaan aikoina säästöpäätösten toimeenpanon on siksi oltava huolellista ja asiantuntevuuteen nojaavaa valiokunta korostaa myös erityisesti kotimaisten investointien edistämistä kannustusloukkujen purkamista ja työnteon ja työllistämisen kannattavuuden lisäämistä näiden niukkenevien määrärahojen kohdentamisessa onkin otettava ennen muuta huomioon tukien ja toimien vaikuttavuus valiokunta painottaa että säästöpäätösten lisäksi on toteutettava sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka tuovat pysyviä kustannussäästöjä valiokunta pitää merkittävänä että työeläkejärjestelmää koskeva uudistus on hyväksytty millä edistetään työurien pidentymistä ja parannetaan työeläkejärjestelmän taloudellista on myös merkittävää että sote ja itsehallintouudistuksen keskeisistä linjauksista on sovittu ja että niiden valmistelua jatketaan sovittujen aikataulujen mukaisesti valiokunta pitää myös tärkeänä että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet täsmentyvät ja että kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään julkisen talouden suunnitelmassa kuntasektorille on asetettu rahoitusasemaa koskeva tavoite sekä menorajoite seuraavalle neljälle vuodelle on myös tärkeää että kunnat toteuttavat rakenteellisia uudistuksia itse ja parantavat tuottavuuttaan sekä panostavat erityisesti elinkeinotoimintaan ja kaikenlaisen elinvoimaisuuden parantamiseen arvoisa puhemies talouden ja rakenteellisten uudistusten lisäksi hallitus pyrkii parantamaan suomen kilpailukykyä valiokunta korostaa niiden toimien tär keyttä joilla parannetaan yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa sillä heikko vientimenestys on heikon talouskehityksen keskeinen taustatekijä meidän onkin luotava edellytyksiä joilla suomi saadaan uudelleen kasvun arvoisa puhemies mietinnön lopussa on valtiovarainvaliokunnan talousarviota koskeva esitys joka lähtee siitä että tätä talousarviota sovelletaan jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista alkaen arvoisa puhemies haluan myös tässä yhteydessä kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja varajäseniä siitä työstä mitä he ovat olleet tekemässä jotta aikataulussa on pysytty ja tämän käsittelyn pohjana oleva esitys on saatu valmiiksi siitä teitä kaikkia kiitän ja toivon että talousarvio tämän viikon aikana

arvoisa puhemies

työttömyyttä kasvattava maa pian on viisisataatuhatta ihmistä ilman ilman työpaikkaa meidän velkamme paisuu ensi vuonna joudutaan ottamaan yli viisi miljardia euroa velkaa nyt joutuukin kysymään onko kaikilla näitten ongelmien vakavuus täysin tiedossa meillä ei ole varaa jatkaa neljä vuotta vallinnutta ajelehtimispolitiikkaa josta puuttui lujia päätöksiä talouden tervehdyttämiseksi tämän takia hallituksen linjakokonaisuus joka koostuu menosopeutuksesta kustannuskilpailukyvyn parantamisesta ja erilaisista kärkihankkeista ja rakenneuudistuksista on hyvä menosopeutus tietää sitä että joudumme tekemään kipeitäkin päätöksiä ja olen huomannut että vihervasemmisto shoppailee budjetin yksityiskohdilla niillä voi kerätä pisteitä ja hetkellistä kannatusta mutta isänmaan asioita ei näin voida hoitaa kustannuskilpailukyvyn osalta on todettava että olemme menettäneet paljon teollisia työpaikkoja tämä kertoo siitä että kyse ei ole vain suhdanneongelmasta niin kuin vasemmiston puolelta on annettu ymmärtää tämän takia on perusteltua että hallitus on valmistelemassa omia toimenpiteitä joilla kustannuskilpailukykyä parannetaan mikäli suomeen ei synny yhteiskuntasopimusta tässä mielessä olisi toivonut sdpn johdolta vieläkin aktiivisempaa otetta tämän sopimuksen synnyttämiseksi ja eihän se vieläkään ole täysin arvoisa puhemies kolmantena kokonaisuutena on kärkihankkeet ja rakenneuudistukset on merkille pantavaa ja myönteistä se että tämä hallitus panostaa perusliikenneverkoston kuntoon paljon aikaisempaa enemmän seuraavan kolmen vuoden aikana käytetään noin miljardi euroa perusväylänpidon parantamiseen teitten siltojen rautateitten parantamiseen tämä on monessa mielessä jopa historiallinen päätös se hyödyttää koko suomea hallintouudistuksista pitää mainita historiallinen uudistus maakuntaitsehallinto jonka osana sosiaali ja terveysuudistus jossa tavoitellaan puolestaan kasvavan tarpeen ja niukkenevien resurssien osalta järjestelmää terveyspalveluitten uudistamista jotta kyettäisiin aikaansaamaan hyvät palvelut kaikille suomalaisille nykyistä tehokkaammin tämä on siis historiallinen uudistus ja tärkeä uudistus tässä kokonaispaketissa

kannattavimpia vaihtoehtoja yrittäjyyden osalta tarvitaan lisää paikallista sopimista tarvitaan yritysten kasvun edellytysten rahoittamista ja byrokratian vähentämistä osaaminen ja koulutus kokonaisuudessa on tärkeää uudistaa koulutussektoria niin että nuoret tulisivat nopeammin työelämään ja lähtisivät sitten rakentamaan sitä kautta sitä kautta elämää digitalisaation osalta voi sanoa niin että se on valtavan suuri mahdollisuus se ulottuu kaikille elämänaloille ja voin taata sen että myöskin maakuntien suomessa palveluita on saatavissa entistä lähempänä byrokratian ja normienpurun osalta voi todeta että meillä on rakennettu tätä hyvinvointiyhteiskuntaa lainsäädännön ja erilaisten normien kautta mutta nyt on aika katsoa että

tulevana vuonna suurituloisten verotus kiristyy pieni ja keskituloisten puolestaan kevenee takuueläke nousee yle veron uudelleentarkastelu vapauttaa kolmesataatuhatta pienituloisinta veron ulkopuolelle lapsiperheiden kotipalveluun ja lastensuojeluun annetaan lisää rahaa ja voimavaroja ja omaishoitoa aletaan vihdoin laittamaan kuntoon nämä ovat tärkeitä arvovalintoja hallituksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta puhemies tämä vuosi on eletty pääosin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin laatiman budjetin budjetin kautta pääministeri sipilän hallituksen aikaansaannokset ja tulokset alkavat näkymään ensi vuonna ja siitä eteenpäin tämä on syytä muistuttaa kun kun aina ongelmaa isketään nykyiselle hallitukselle että miksette ole muutamassa kuukaudessa asioita hoitaneet

kolme kokonaisuutta menojen sopeuttaminen kustannuskilpailukyvyn parantaminen ja kärkihankkeet muodostavat erottamattoman kokonaisuuden jota on vietävä kaikilta osin määrätietoisesti eteenpäin siitä ei voi napsia yksittäisiä osia pois vaan suomen kuntoonlaittaminen edellyttää tämän kokonaisuuden hallintaa meillä on asiat vielä suomen suomen itsensä hallinnassa

se on opposition oikeus mutta toivoisin sellaisia esityksiä joilla on kantavuutta ja jotka vievät tämän isänmaan kehitystä eteenpäin keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa pääministeri sipilän hallitukselle ja ensi vuoden talousarviolle ja valtiovarainvaliokunnassa syntyneille hyville täydennysesityksille

puhemies ensin yleisesti tämän hetken taloustilanteesta ja viimeaikaisista talousennusteista sitten mietinnöstä ja lopuksi joitain pohdintoja suomen talous on syväjäässä viimeaikaiset tullitilastot ovat masentavaa luettavaa vienti tipahti alkuvuodesta seitsemän pinnaa tuonti neljä ja kauppatase kääntyi lokakuussa alijäämäiseksi uimme syvällä ja talouden suunta on pikemminkin alaspäin suomen vienti ja viennin kehitys ennustettua heikommilta budjetin liitteessä nimeltä taloudellinen katsaus sivulla kuusitoista on joukko keskeisiä ennustelukuja näihin lukuihin pohjautuu ennuste kansantaloutemme kasvulle ja tämä ennuste puolestaan vaikuttaa tähän muuhun budjettiin ennen kaikkea tulopuoleen monet keskeiset ennusteluvut ovat huonontuneet puolessa vuodessa huomattavasti bktn kasvuennuste on tippunut yhdestä pilkku kolmesta nolla pilkku seitsemään viennin kasvuennuste laskenut kolmesta kahteen pilkku yhteen investointien kasvuennuste puolestaan viidestä pilkku neljästä kolmeen pilkku kolmeen näistä ensimmäinen ennuste on tästä budjetin taloudellisesta katsauksesta jälkimmäinen on puolestaan suomen pankin ennuste kymmenes näin ollen voikin kysyä ovatko katovuodet tulossa koska suomen talouden kasvun on tulevina vuosina ennustettu olevan eu maiden heikoimmassa joukossa tuottavuuden kasvu jää hyvin heikoksi mikä vaikuttaa puolestaan siihen että kilpailukyky ei kohene ilman kilpailukykyä talouden kehitys on heikkoa julkisen talouden tasapainoa ei puolestaan saavuteta ilman kilpailukykyä ja työllisyyttä julkisen talouden velkaantumistahtimme on huolestuttava velkaantumista ei taiteta ilman viennin kasvua vientiä ei saada ilman kilpailukykyä kilpailukykyä puolestaan ei saada ilman palkkasopua ja palkkasopua uskoakseni ei saada puoleen vuoteen puolessa vuodessa suomi uppoaa yhä syvemmälle suohon mutta itse mietintöön hallitusohjelman sopeutustoimet vaikuttavat laaja alaisesti usealle hallinnonalalle mietinnössä todetaan leikkaukset ja säästötoimet eivät saa heikentää liiaksi talouden kasvua ja taloudellista toimeliaisuutta vaan niiden pitää osaltaan tukea kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä ja lisätä luottamusta talouden toipumiseen näin ollen leikkaukset on tehty niistä kohteista jotka vaikuttavat kansantalouden kasvuun vähiten heikentävästi kehitysyhteistyö miinus kaksisataa miljoonaa opetus sataviisikymmentä miljoonaa elinkeinoelämän tuet kahdeksankymmentä miljoonaa ja indeksileikkaukset seitsemänkymmentä miljoonaa valiokunta kiinnittää huomiota siihen että säästöpäätösten kumulatiiviset vaikutukset saattavat olla huomattavat etenkin heikommassa asemassa oleville kotitalouksille jotta taattaisiin oikeudenmukaisuus hallituksella täytyy olla valmius pohtia säästöpäätöksiä uudelleen jos ne ovat jollekin kansanosalle kohtuuttomat hallitus onkin käyttänyt tätä valmiutta valmiutta kiitettävästi syksyn aikana hyväkseen valiokunta painottaa mietinnössään sitä seikkaa että suomen hyvinvointi ja menestys ovat pitkälti kansakunnan sivistyksen ammattitaidon ja koulutuksen ansiota opetuspuolen säästötoimien on siis oltava asiantuntemukseen nojaavia kasvun saamiseksi ja ylläpitämiseksi on valiokunnan mielestä edistettävä kotimaisia investointeja poistettava kannustinloukkuja ja lisättävä työnteon kannustavuutta sekä työllistämisen kannattavuutta luonnollisesti nostamme esiin myös sen että pysyviä kustannussäästöjä saadaksemme on sote itsehallintouudistus saatava valmiiksi kuntatalouden osalta valiokunta toteaa että kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä ja hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet täytyy täsmentää puhemies hiukan valiokunnan tekemistä muutoksista valiokunta kohdensi mietinnön tekemisen yhteydessä yhteydessä noin neljäkymmentä miljoonaa yhteensä kymmeneen pääluokkaan kohdennuksissa otettiin huomioon valiokuntien budjettilausunnot sekä jaostoissa syksyn kuulemisten aikana esille tulleet kipupisteet lisäykset voidaan jakaa muutamaan pääteemaan joista elinvoimainen suomi teeman alla on muun muassa viennin edistämistä matkailun edistämistä elinkeinopoliittisia hankkeita kansainvälistymistukea kylätoiminnan tukemista ja vesihuoltoa tulevaisuuden suomi teeman alla on työpajatoimintaan kansalaistoimintaan opetuksen laadun kehittämiseen kohdennuksia oikeudenmukaisuutta lisätäksemme teemme matalan kynnyksen toimintamalleihin pienituloisten suomalaisten tukemiseksi huomattavan panostuksen valiokunta tekee lisäyksiä myös maahanmuuton tiedotustoimintaan tuomioistuimille ulosottoon ja paikallispoliisitoimintaan vastaanottokeskuksissa maksamme myös kunniavelkaa tekemällä lausumaehdotuksen sotainvalidien haitta asteen alentamisesta työllisyyskehityksestä lyhyesti heikko talouskasvu lisää työttömyyttä ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on huolestuttavasti kasvanut ensi vuonna työttömyyden ennustetaan kasvavan kahdellakymmenelläviidellätuhannella hengellä yhteensä kolmeensataanseitsemäänkymmeneentuhanteen henkeen minkä lisäksi täytyy laskea myös piilotyöttömät teemme kaikkemme jotta tämä heikko työllisyyskehitys saataisiin käännettyä sitten lopuksi joitakin pohdintoja viennin talouden ja investointien elpyminen

viivästynyt jo seitsemän vuotta meillä on siis takana seitsemän laihaa vuotta mutta kuten tuossa puheen alussa totesin talouden yllä on edelleen synkkiä pilviä entä jos takanamme onkin seitsemän lihavaa vuotta ja ne laihat vuodet ovat vasta tulossa taloutemme ongelma on se että mikään ei tahdo joustaa valuutta ei jousta emme voi devalvoida työelämämme ei jousta emme saa lisää kilpailukykyä jostain täytyisi saada joustava tekijä olen pohtinut sitä voitaisiinko työn sivukuluista ja alvista tehdä jonkinlainen kiikku jolla voitaisiin taloutta ohjata näin huonoina aikoina tehtäisiin siis fiskaalinen devalvaatio ja nostettaisiin alvia hyvinä aikoina alvia taas puolestaan laskettaisiin ja sivukuluja kasvatettaisiin olen toki miettinyt asiaa vain hyvin alustavalla tasolla tämä on hyvin alustavaa pohdintaa aivan lopuksi kyllä me mutta helppoa se ei tule olemaan

arvoisa rouva puhemies

taloushistoriaamme tai tilanteeseen esimerkiksi muualla euroopassa talouskasvua ei ole ollut vuosiin työllisyys on heikentynyt investoinnit laahaavat tärkeät vientimarkkinatkin ovat vaikeuksissa eikä vetoapua sieltäkään ole näköpiirissä kustannuskilpailukykyä on kaksituhatta luvun aikana menetetty julkinen talous velkaantuu myös ensi vuonna ja vielä muutaman vuoden siitä eteenpäin heikentäen suomen valmiutta reagoida mahdolliseen uuteen kansainväliseen talouskriisiin kesällä eskaloitunut turvapaikanhakijatilanne on aiheuttamassa suuria lisäkustannuksia tässä tilanteessa siis olemme kun käsittelemme ensi vuoden budjettia kaikista vaikeuksista huolimatta on todettava että lopputuloksessa on onnistuttu kohtuullisen hyvin käytettävissä olevilla resursseilla vaikka budjetissa on leikkauksia valiokunnan mietinnössä kuten myös monissa asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kommenteissa korostetaan miten tärkeää on viedä rakenneuudistuksia eteenpäin muuten leikkausten kierteestä ei päästä irti kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo että hallituksen talouspolitiikan linja sisältää oikeat keinot suomen taloutta kurjistavien ongelmien ratkaisemiseksi suomen pankin viime viikolla julkistamat arviot vahvistavat käsitystämme tie on vaikea mutta suunta on oikea

hallituksen linjan keskeisiä piirteitä ovat työlinja verotuksessa paikallinen sopiminen ja kilpailukykyä vahvistavat toimet sekä normien purkaminen yhdistettynä julkista taloutta tasapainottavaan finanssipolitiikkaan ilman kasvua tukahduttavia veronkorotuksia säästöjen kohteina nyt oleviin koulutukseen ja tutkimukseen sekä tuotekehitykseen voidaan panostaa lisää kun talouteen saadaan uudistusten myötä liikkumavaraa

työlinjaa ilmentävät ilmentävät esimerkiksi neljänsadanviidenkymmenen miljoonan laajennus työtulovähennykseen sekä korjausvelan paikkaamiseen suunnattu lisärahoitus ensi vuonna sata miljoonaa lisätään työn kannustimia pidetään pyörät pyörimässä

viime viikkoina oppositiosta on kuultu väitteitä ettei hallitus panostaisi työllisyyteen pelkästään edellä mainittujen yksityiskohtien valossa voi sanoa että syytös on perätön arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä budjettiin tehtiin joukko harkittuja täydennyksiä jotka saatiin kokonaisuuteen mukaan hallituspuolueiden hyvällä yhteistyöllä kiitos siitä neljän miljoonan lisäys sotaveteraanien kuntoutukseen on kaikkien puolueiden yhteisesti hyväksymä arvostuksen osoitus tämän maan pelastaneelle sukupolvelle sisävesistöjen ja itämeren tilaa kohennetaan osoittamalla keskeneräisten siirtoviemäreiden yli kolme miljoonaa euroa koulujen kerhotoimintaan perusopetuksen laatuun ja nuorten työpajatoimintaan eduskunta lisää yhteensä kahdeksan miljoonaa pieniä mutta tarpeellisia korjauksia kaikki kaikki

syksyn mittaan on kuultu kritiikkiä finnfundia kohtaan finnfund on suomen kehityspolitiikan tärkein väline kehitysmaiden yksityisen sektorin tukemiseen työpaikkojen luomiseen kehitysmaissa ja esimerkiksi energia alan infrastruktuurin rakentamiseen koska finnfund toimii itsekannattavasti ja pääoma kasvaa ei siihen sijoitettu veronmaksajien raha katoa minnekään on parempi antaa siis onki kuin kala arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä puolustaa tätä budjettiesitystä tietoisena siitä että se on tehty raskaiden reunaehtojen vallitessa suomen nykyisiä tai varsinkaan tulevia julkisia menoja ei yksinkertaisesti ole mahdollista rahoittaa nykyisellä talouden tuotantokyvyllä eikä nykyisillä rakenteilla siksi kaikki nämä toimet toimet tarvitaan ei siksi että joiltakin ryhmiltä haluttaisiin ottaa etuja pois vaan siksi että meillä olisi hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

ole hyvä jos toinen niistä puuttuu puhemies työhön ja työllisyyteen julkinen valta voi vaikuttaa yksi asia tästä budjetista puuttuu ja sen mukana kaikki se yksi on toimet työllisyyden hyväksi tässä ja nyt jos rakentaa savipellolle ilman kunnon perustuksia ei vinksallaan olevaa rakennusta voi pitää yllätyksenä eduskunta on syksyn aikana kuunnellut satoja asiantuntijoita budjetista koskaan en ole kuullut näin paljon kriittisiä kommentteja budjettiesityksen virallisten tavoitteiden ja todellisuuden välisestä ristiriidasta nyt joutuu vakavasti kysymään suomi oikealla tiellä vai viekö hallituksen markkinausko suomea kohti suurempia tuloeroja ja yhteiskunnallisia levottomuuksia työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti koulutus kansakuntamme lippulaiva on suomen historian suurimpien leikkausten kohteena kasvua ja työpaikkoja tukevat toimet loistavat poissaolollaan hallitus puhuu pelastavansa suomen tilapäisillä kärkihankkeilla mutta hallituksen todellinen kärkihanke on täysin kyseenalainen pakkolakipaketti joka kurittaa tavallista palkansaajaa tuon paketin lahjakääre on mairea mutta sisältö pahasti pilaantunut palkansaajan halpuuttaminen tämä hallituksen väen vängällä ajama palkka ale vie pohjan maijameikäläisen arjelta ja samalla suomalaiselta osaamiselta ja yhteistyöltä todellisilta vahvuuksiltamme

unohti eläkeläisväestön ja koulutuksesta ei leikata lupauksensa perussuomalaiset tekevät jopa guinnessin ennätysten kirjan tasoisen suorituksen pettämällä likipitäen kaikki vaaleja edeltäneet puheensa yhteisesti kaikki hallituspuolueet pettivät lupauksensa työllisyyteen satsaamisesta kun tähän ei satsata on suomi heiveröisellä ja väärällä tiellä tämän tien päässä ovat lisäleikkaukset tästähän ministeri stubb valtiovarainvaliokunnassa jo varoitteli viime viikolla epäonnistuminen työllisyyspolitiikassa ja alijäämätavoitteen karkaaminen tarkoittaa uusia leikkauksia hyvinvointimenoihin ehkä jo ensi kevään kehysriihessä puhemies politiikassa kuten elämässäkin on aina vaihtoehtoja jotta kansalaiset voisivat valita olemme tehneet oman vaihtoehtoisen esityksen tälle kovalle oikeistolaiselle budjettilinjalle sosialidemokraattien suomessa yhteiskunta kantaa oman vastuunsa työllisyydestä siksi tuemme nuoria pitkäaikaistyöttömiä ja yrittäjyyttä vaihtoehdossamme suurimmat satsaukset tehdään työllisyyteen ja kasvuun ottaisimme käyttöön niin sanotun rinteen työllistämismallin tekisimme täsmätoimia viennin tukemiseksi ja yrittäjyyttä edistäisimme muun muassa ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kohdistuvan verovähennyksen homekoulujen korjaaminen tärkeät tie ja infrahankkeet pitää laittaa liikkeelle tämä voidaan tehdä laittamalla taseet töihin kertaluonteisia hankkeita voidaan käynnistää kertaluonteisilla tuloilla osaamiseen satsaisimme peruisimme suomen tulevaisuudelle tuhoisat koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat leikkaukset haluamme antaa arvon sivistykselle tieteelle ja niiden tekijöille me annamme arvon korkeasti koulutetuille dosenteille olemme valmiit toimimaan tässä ja nyt siksi esitämme työeläkemaksujen väliaikaista alentamista ja emu puskureiden käyttöönottoa tämä alentaisi työnantajan työvoimakustannuksia sekä vahvistaisi kilpailukykyä tämä vahvistaisi myös palkansaajan ostovoimaa ajankohtana työllisyytemme on ratkaisevassa määrin riippuvainen kotimarkkinoista ja ennen kuin salin oikea laita tässä markkinauskovaisten seurakunnassa perussuomalaisilla täydennettynä ehtii tämänkin ajatuksen tuomita niin minä kerron teille että elinkeinoelämän tutkimuslaitos antoi tälle ajatukselle tukea samalla hekin esittivät kritiikkinsä hallituksen pakkolakipaketin toimivuudesta niin työllisyyden kuin toimivan talouspolitiikan kannalta tähän saakka tätä tutkimuslaitosta ei ole voinut liiasta punaväristä syyttää mutta ehkä hekin kuuluvat näihin kaiken maailman dosentteihin joiden neuvoista hallituksen mielestä ei kannata välittää puhemies työllisyyttä tukee myös oikeudenmukainen verotus sdpn vaihtoehdossa veroja kerätään maksukyvyn mukaan ei sen mukaan kuinka hyvin veroja osaa vältellä käymme harmaan talouden kimppuun ja haluamme että myös finanssisektori osallistuu yhteiskunnan toimintojen kustantamiseen olemme valmiita tinkimään autoveron alennuksesta sen sijaan verolinjamme antaa tavalliselle palkansaajaperheelle sataviisikymmentä viiva kolmesataa euroa enemmän käteen ensi vuonna ja nyt tulee yksi tärkeä linjaus lisää kuunnelkaa tarkkaan ministeri stubb ja kokoomus me haluamme että vuosikymmenet suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakentanut eläkeläisväestö saa samat veronkevennykset kuin palkansaajatkin verolinjauksemme tuo keskivertoeläkkeensaajille noin kaksisataaviisikymmentä euroa enemmän käteen ennen vaaleja te ministeri stubb sanoitte että eläkeläisten ja työssä olevien yhtenäinen verokohtelu on teille perusfilosofiaa ministeri stubb jos tämä on teille kunnia asia pyytäkää ryhmältänne erivapautta äänestää sdpn eläkeläisiä koskevan lausuman puolesta arvoisa puhemies sleepy sleepers kysyy hittikappaleessaan onko järkee vai ei vastaus on hallituksen työllisyys ja talouslinjassa ei ole järkeä siksi se täytyy muuttaa se tulee muuttaa sosialidemokraattien rakentavalla ohjelmalla satsaamalla työllisyyteen osallisuuteen oikeudenmukaisiin valintoihin ja yhteistyöhön se rakentaa sillan sillan yli synkän virran se tuo suomen työlinjalle

arvoisa rouva puhemies

monet kerrat hallituksen talouslinjaa kaikille on selvää minkä linjan hallitus on budjetissaan valinnut jos hallituksen budjetilla olisi logo se logo olisi sakset jos se logo olisi liikkuvaa kuvaa logo tekisi leikkausliikettä hallitus uskoo suomen nousevan leikkauksilla budjetissa leikataan lapsilta budjetissa leikataan nuorilta budjetissa leikataan koulutuksesta tieteestä luonnonsuojelusta ja maailman köyhimmiltä talkoisiin osallistuvat siis suurelta osin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset sekä suomessa että muualla maailmassa ja mikä pahinta tämä budjetti näyttää siltä että suomen hallitus ei usko tämän maan tulevaisuuteen tämän budjetin tavallisen ihmisen epävarmuus kasvaa ja budjetin viesti suomalaisille on valitettavasti hyvin hyvin synkkä arvoisa rouva puhemies hallitus markkinoi budjettiaan vastuullisena vaihtoehtona vaikka valmistelusta jää kuva vain vatuloinnista ja hutiloinnista jos hallitus olisi tehnyt taloustieteen läksynsä se tietäisi että suuret leikkaukset näin synkässä taloustilanteessa vievät kansalaisilta ostovoiman ja vähentävät yritysten tuloja joilla ne voisivat työllistää ihmisiä tarkoittaa heikompaa talouskasvua ja vähemmän verotuloja jopa valtiovarainministeri stubb on itse monia kertoja myöntänyt tässä salissa että suuret leikkaukset heikentävät talouskasvua ja jopa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja timo kalli puhui avauspuheenvuorossaan puoli tuntia sitten tästä samaisesta huolesta

kahdessa vaalikaudessa lisäksi vihreät pyrkivät työllisyysasteen kunnianhimoiseen nostamiseen sillä työllisyyskehitys on tärkeimpiä asioita talouden kuntoon saamiseksi arvoisa rouva puhemies taloustiede puhuu nykyään siitä että tuloerot ja varallisuuserot ovat talouskasvun este koska me vihreät arvostamme tietoon perustuvaa päätöksentekoa vaihtoehtobudjettimme pienentäisi rikkaiden ja köyhien välistä kuilua selvästi vihreiden inhimillisessä vaihtoehdossa maltilliset sopeuttamistoimet eivät kohdistu yhteiskunnan pienituloisiin sillä ei nouse kurjistamalla lapsiperheitä opiskelijoita eläkeläisiä ja työttömiä kun ihmiset sysätään yhä syvenevään köyhyyteen tukiverkot heikkenevät heikkenevät ja tällaisen politiikan seurauksista maksetaan pahimmassa

arvoisa rouva puhemies suomen tulevaisuuden avaimet löytyvät osaamisesta

näitä todellisen kasvun eväitä hallitus tuhoaa nyt hyvin politiikallaan kyse ei siis ole vain rakenteiden muuttamisesta kuten hallitus yrittää esittää vaan sivistyksen alasajosta yliopistoilla käydään ennennäkemättömiä yt yliopistojen huippututkijoiden aivovuoto ulkomaille on alkanut asiantuntijat melkein kaikki tahot vasemmalta oikealle ja jopa hallituspuolueiden omat kansanedustajat ovat ilmaisseet huolensa koulutusleikkauksista viisas hallitus olisi laittanut suomen tulevaisuuden ylpeytensä ylpeytensä edelle ja perunut nämä järjettömät toimet sen sijaan sen sijaan pääministeri valtiovarainministeri ja opetusministeri ovat väheksyneet tieteentekijöitä kommenteillaan koko syksyn onko se siis uskottavaa kasvupolitiikkaa että hallitus romuttaa tulevaisuuden talouskasvua onko se aidosti uskottavaa osaamispolitiikkaa että hallitus leikkaa suuresti varhaiskasvatuksesta innovaatioihin vihreiden oma budjetti on realistinen me näytämme mistä rahat leikkausten korvaamiseen tulevat koulutusleikkausten sijaan haluamme vähentää ympäristölle haitallisia tukia sillä nämä tuet kannustavat ihmisiä ja yrityksiä saastuttamaan enemmän ja nakertavat veropohjaa arvoisa rouva puhemies meillä päättäjillä on suuri vastuu me voimme varmistaa että hoitajalla hiekkalaatikon reunalla on aikaa tarkistaa että kaikki on kunnossa ja että lapsi kehittyy niin kuin lapsen kuuluu me voimme varmistaa että tutkijoiden päässä itävistä ideoista syntyy huomisen menestystarinoita me voimme varmistaa että suomi tekee osuutensa luonnon ja maailman tulevaisuuden eteen ja me voimme varmistaa että suomi kantaa kortensa kekoon maailman köyhimpien auttamisessa vihreiden mielestä valtion pitää olla lapsen nuoren opiskelijan ja pienituloisen vanhemman ja eläkeläisen puolella vauras ja hyvä tulevaisuus tulee vain on tekijät ja tekijöillä osaaminen hallituksen linja on ikävä kyllä toinen ja jää mysteeriksi kuka hallituksen mielestä tulevaisuuden oikein rakentaa meidän päättäjien pitää tehdä hyvää talouspolitiikkaa että suomi saataisiin nousuun suomi on yhä vakaa ja vauras yhteiskunta jolla on kaikki eväät menestyä jälleen me vihreät tarjoamme vaihtoehdon hallituksen huonosti harkitulle ja kärsimystä lisäävälle politiikalle kiitos

arvoisa puhemies vasemmistoliitto on toistuvasti painottanut kuinka työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen on ainoa keino tasapainottaa julkista ja vähentää velkaantumista erityisesti edustaja rantakankaalle ja keskustan eduskuntaryhmälle tiedoksi että olemme myös toistuvasti painottaneet että suomen taloudellisten ongelmien taustalla on sekä tuotantorakenteeseen liittyviä että suhdannepoliittisia syitä

pakkolakipaketin lausuntokierroksella kävi ilmi että hallituksen arviot paketin työllisyysvaikutuksista ovat selvästi ylioptimistisia ja ylimitoitettuja yksikään lausunnonantaja ei ole suoraan tukenut hallituksen arviota yli kolmestakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta aalto yliopiston taloustieteen laitos elinkeinoelämän tutkimuslaitos sekä valtion taloudellinen tutkimuskeskus ovat kaikki kyseenalaistaneet hallituksen arviot tämän lakipaketin työllisyysvaikutuksista talouspoliittisen arviointineuvoston puheenjohtaja roope uusitalo on sanonut että vähän pessimistisemmillä oletuksilla päästäisiin helposti myös nollavaikutukseen tai jopa negatiivisiin lukuihin

lopuksi arvoisa puhemies hallituksen ohjelma ei ole uskottava työllisyyden parantamiseksi sen sijaan työttömyyden jatkuva kasvu on hallituksen tekemän politiikan seurauksena yhä todennäköisempää leikkausten sijaan vasemmistoliitto esittää kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia sekä valtion menojen kohdentamista työllisyyden ja kysynnän parantamiseen vasemmistoliitto ehdottaa yleisen arvonlisäveron määräaikaista alentamista kahdella prosenttiyksiköllä työllisyyden parantamiseksi haluamme edistää uusien työpaikkojen syntyä myös asunto ja energiapolitiikan avulla työllisyyttä voidaan edistää kotimaisella ja kestävästi tuotetulla bio ja aurinkoenergialla tuulivoimalla ja maalämmöllä

arvoisa puhemies koulutus on kansakunnan halvin puolustus näin totesi aikanaan filosofi ja valtiomies edmund burke juuri varhaiskasvatuksesta koulutuksesta ja tutkimuksesta on hallitus päättänyt leikata satoja miljoonia euroja siis miljoonia jotka muuten olisivat menneet sukupolvelle jonka pitäisi löytää ne uusimmat ilmastoälykkäät energiaratkaisut seuraava nokia tai seuraava supercell ja joka pitää huolen siitä että suomi pärjää globaalissa kilpailussa meidän on näet kilpailtava kilpailtava nimenomaan osaamisella ja sivistyksellä meillä ei tule koskaan olemaan niitä halvimpia tuotantokustannuksia raaka tai kuljetuskustannuksia sen sijaan korkealuokkainen opetus taaperosta tohtoriksi on valttimme tämän vuoksi on lyhytnäköistä leikata subjektiivista päivähoito oikeutta peruskoulusta yliopistoista tutkimusrahoista nuorisotakuusta tai tekesin rahoituksesta ruotsalaisen eduskuntaryhmän prioriteetit olisivat olleet toisenlaiset me olisimme priorisoineet tulevaisuutta sivistyksen ja innovaatioiden kautta arvoisa puhemies vapaus pelosta niin voitaisiin tiivistää ihmisoikeuksien koko filosofia näin totesi puolestaan ykn valovoimainen ruotsalainen pääsihteeri dag myös puoli vuosisataa myöhemmin nämä hänen sanansa ovat edelleen yhtä tärkeitä hammarskjöld oli pääsihteerinä kahdeksan melko rauhattoman vuoden aikana ne olivat vuosia jolloin eurooppaa ja koko maailmaa jälleenrakennettiin sodan kauhujen jälkeen näinä vuosina ei kuitenkaan koskaan nähty yhtä suuria pakolaisvirtoja kuin mitä meillä tänä päivänä on suomi on on aina pitänyt huolta kansainvälisestä maineestaan ja ollut halukas kantamaan globaalia vastuuta näin meidän tulee toimia edelleen tosiasia on kuitenkin edelleen se että suomi on yksi maailman rikkaimmista maista siitäkin huolimatta että oman taloutemme moottori nyt yskii näyttää siis todella pahalta kun leikkaamme tukeamme unicefille kolmella kolmella neljäsosalla ja eräiden muiden yk järjestöjen valtiontukea vieläkin enemmän emme voi myöskään vetää mattoa meidän omien kehitysyhteistyöjärjestöjemme jalkojen alta pääministeri on täysin nurinkurista vähentää kehitysapua kolmanneksella kun hallitus samalla väittää haluavansa auttaa ihmisiä paikan päällä heidän kotimaissaan tämä yhtälö ei kerta kaikkiaan toimi on myös kestämätöntä pienentää pakolaiskiintiötä neljänneksellä viimevuotiseen verrattuna ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa panostaa kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa lisää kehitysapuun ja korottaa pakolaiskiintiötä seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä kahteentuhanteenviiteensataan

näin sanoi olof palme jota muuten lainaan kyllä melko harvoin tässä olen hänen kanssaan samaa mieltä verotuksen saralla ruotsalainen eduskuntaryhmä on aiemmin esitellyt omia askelmerkkejään vaihtoehtoa joka on veropoliittisesti ja budjettiin nähden neutraali suhteessa hallituksen vaihtoehtoon mutta sen sijaan panostetaan työn verotuksen keventämiseen ja kotitalousvähennyksen korottamiseen kaikki tämä jotta työhön ja yrittäjyyteen voitaisiin kannustaa enemmän kannustaa enemmän haluamme myös uudistuksia työmarkkinoille mielestämme ansiosidonnaista päivärahaa pitäisi uudistaa siten että sen maksimiaikaa lyhennetään mutta maksettavaa summaa sen sijaan korotetaan korotetaan uskomme yksityisen työnvälityksen olevan erinomainen julkisen työnvälityksen täydentäjä jotta pystyisimme työllistämään lisää ihmisiä samalla uskomme paikallisen sopimisen sopimisen lisäämiseen sekä minijob oppisopimusmalleihin joiden avulla nuoret voivat voivat hankkia tärkeää työkokemusta hyvä hallitus olette kyllä oikealla tiellä haluatte myös kovin keinoin tasapainottaa taloutta sitä mekin haluamme mutta toivomme että kuuntelette myös meidän esittämiämme vaihtoehtoja ja uudistuksia koska ne saattavat hyvinkin olla parempia suomelle pidemmän päälle

arvoisa rouva puhemies suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee vahva yhteinen näkemys siitä että maamme taloudellinen tilanne on erittäin vakava yhteisestä näkemyksestä huolimatta meillä on erilaisia näkemyksiä siitä miten tilanne korjataan vasemmalla olevat puolueet puhuvat velkaelvytyksestä hallituspuolueet taas puhuvat hyvinvointiyhteiskuntaa heikentävistä säästöistä ja kilpailukyvyn parantamisesta eduskuntaryhmä asettuu keskelle pidämme tärkeänä etteivät säästöpäätökset ole sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia samalla haluamme parantaa suomen kilpailukykyä ja luoda yrittäjyydelle parempia edellytyksiä

arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että pitkäaikainen heikko talouskasvu on lisännyt työttömyyttä työttömiä on tämän vuoden lopulla jo kolmesataaviisikymmentäviisituhatta henkeä työttömyys vähentää verotuloja ja lisää julkisia menoja työttömyys on myös inhimillinen tragedia joka koskettaa työttömäksi joutuneen lisäksi koko hänen lähipiiriään nyt tarvitsemme toimia joilla vauhditetaan talouskasvua ja mahdollistetaan uusien työpaikkojen synty kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa vastuullisuutta kaikilta osapuolilta jotta saamme synnytettyä todellisen ja kestävän yhteiskuntasopimuksen hallituksen työmarkkinajärjestöjen ja myös oppositiopuolueiden pitää pyrkiä löytämään yhteinen ratkaisu jolla taataan pitkäaikainen työrauha ja vakaus suomi lakkoilee verottaa ja sääntelee itsensä velkasuohon meillä ei ole nyt varaa lakkoiluun ja riitelyyn työmarkkinakiistoilla ei ole yhtään voittajaa

vaan kaikki osapuolet ovat häviäjiä eniten siitä kärsivät työttömät ja muut heikossa asemassa olevat suomalaiset kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on syksyn aikana esittänyt useita toimia joiden avulla kannustetaan yrittäjyyteen olemme esittäneet starttirahojen lisäystä olemme esittäneet sadan viimeisen ansiosidonnaisen päivärahapäivän muuttamista niin että työtön voisi halutessaan hyödyntää niitä yritystoiminnan perustamiseen tai palkkatukeen lisäksi olemme tuoneet esille henkilöyrittäjille kohdistetun viiden prosentin yrittäjävähennyksen käyttöönottoa kaikki nämä toimet lisäisivät kannustimia ryhtyä yrittäjäksi tai palkata uutta työvoimaa arvoisa puhemies budjettivastalauseessa nostamme esiin hallituksen esityksen epäkohtia ja puutteita vastalauseessa vaihtoehtobudjetissa ja ryhmän aloitteissa korostuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus muutokset koskevat sellaisia hallituksen säästöesityksiä jotka lisäävät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan kustannuksia ja sosiaalista eriarvoisuutta samalla on huomioitava että talouskasvua tarvitaan hyvinvointipalveluiden turvaamiseen kasvua ei kuitenkaan luoda tyhjästä yhteiskunnan ja myös meidän poliitikkojen tehtävänä on luoda yrittäjyydelle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle kannustava ilmapiiri ja talouskasvun mahdollistava toimintaympäristö olemme tyytyväisiä siihen että hallitus on monessa kohtaa tullut kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin linjalle eläkeläisten asumistuen lakkauttamisen peruminen harmaan talouden torjuntaan osoitetut lisäykset sekä lääkekorvausten leikkauksen osittainen peruminen olivat hyviä päätöksiä kaikkia kristillisdemokraattien ehdotuksia ei ollut vielä huomioitu mutta tämän viikon aikana on vielä mahdollisuus muuttaa kantaa ja äänestää meidän tekemien hyvien ja perusteltujen ehdotusten puolesta arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on lisännyt talousarvioon noin neljäkymmentä miljoonaa euroa summa ei ole suuri mutta valiokunta osasi kohdentaa nämä vähäiset lisämäärärahat pääosin hyvin kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä piti erittäin hyvänä päätöksiä lisätä määrärahoja perusopetukseen laadun parantamiseen ja kerhotoiminnan avustuksiin samoin neljän miljoonan euron lisäys nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on ryhmämme näkökulmasta tervetullut ja linjassa oman vaihtoehtobudjettimme kanssa pidämme hyvinä myös valiokunnan lisäämiä määrärahoja tuomioistuinten ruuhkien helpottamiseen poliisin toimintamenoihin pk yritysten kansainvälistymiseen päihdeäitien palveluiden turvaamiseen ja veteraanien kuntouttamiseen kristillisdemokraatit pitävät ilahduttavana myös valiokunnan päätöstä huomioida kristilliset koulut lisäavustusten muodossa lopuksi arvoisa puhemies suomi nousee vain työnteolla ja yrittäjyydellä vain sitä kautta saamme aikaan talouskasvua ja varoja hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen ja sen vahvistamiseen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa olla rakentavalla tavalla mukana rakentamassa kestävää julkista taloutta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa jossa ketään ei jätetä heitteille ja jossa kannustetaan ihmisiä työntekoon ja yrittäjyyteen nyt tarvitsemme kansallisen yhtenäisyyden henkeä vastuullisuutta ja yhteisen hyvän etsimistä
sitten valtiovarainministeri stubb viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies aluksi haluaisin kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja sen jaostoja esitetystä mietinnöstä joka sisältää yhteensä kolmesataaviisi sivua joista kahdeksankymmentäkuusi sivua on varsinaista lausuntoa ja loppu vastalauseita haluaisin käydä läpi omassa vastauspuheenvuorossani kolme kokonaisuutta hallituksen linjasta ensimmäinen on se yleislinja josta me lähdemme ja se oikeastaan perustuu kolmeen pilariin joista ensimmäinen on maltillinen sopeutus toinen on rakenneuudistukset ja kolmas on kärkihankkeet kaiken tavoitteena tietysti on työllisyystilanteen parantaminen ja kasvun avittaminen monessa puheenvuorossa viitattiin siihen että meidän kiristävä finanssipolitiikka lyhyellä tähtäimellä tulee vähentämään kasvua tämä pitää paikkansa mutta haluaisin korostaa sitä että on kyse lyhyestä tähtäimestä ei pitkästä tähtäimestä me olemme pohtineet paljon myös sitä onko tämä rakenneongelma vai suhdanneongelma ja päätyneet tietysti siihen että se on päällisin puolin rakenteellinen ongelma mutta suhdannekaan ei ole hyvä me lähdemme myös hallituksessa siitä että nousukäänne on tehtävä sen takia me panostamme työhön ja talouteen ja meidän talouden myönteinen kehä pohjautuu siis kuuteen kokonaisuuteen jotka tässäkin salissa on useaan otteeseen nostettu esille kilpailukykyyn joka johtaa vientiin vientiin joka johtaa kasvuun kasvuun joka johtaa työpaikkoihin jotka johtavat verotuloihin ja verotuloihin jotka pelastavat hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan toinen huomio liittyy meidän veropolitiikkaamme tässä haluaisin korostaa että nämä ovat sellaisia asioita jotka aika harvoin nousevat esille tässä salissa tai yleisessä keskustelussa ja meidän lähtökohtammehan on se että me madallamme työn verottamista me lähdemme siitä että kaikki palvelut rahoitetaan työllä minun mielestäni

alkusitaatti mazzarellaan liittyen työstä ja rakkaudesta ehkä enemmänkin rakkaudesta työhön olisi tulokulma jota me lähtisimme hakemaan ja me lähdemme todellakin siitä että ilman työtä meillä ei ole päiväkoteja terveyskeskuksia vanhainkoteja peruskouluja tai tulonsiirtoja ja ja sen takia me panostamme tässäkin hallituksessa mahdollisimman vahvasti sekä työn tekemiseen että työn teettämiseen työn puolella on esimerkiksi neljänsadanviidenkymmenen miljoonan työtulovähennys joka vähentää toivon mukaan kannustinloukkuja ja lisää ostovoimaa esimerkiksi ansiotasoindeksin tarkistus työn verotuksen kaikilla tasoilla jolloin ansiotaso nousee ja työn verotus ei kiristy sataseitsemänkymmentä miljoonaa eli yhteensä noin kuusisataa miljoonaa kevennetään työn verotusta

ensi vuodelle että tulevaisuudessa iso tekijä jonka vaikutuksia me emme ihan vielä tässä vaiheessa täysin tunne tänä vuonnahan meille tulee yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa ja ensi vuodelle

ollaan laskettu noin viidentoistatuhannen turvapaikanhakijan varaan tätä tullaan tarkistamaan myös budjeteissa kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä eli kun puhumme budjetista joka on karkeasti

arvoisa rouva puhemies me olemme nyt hyväksymässä budjettia erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elämme yhtä suomen taloushistorian tosiasiat pitäisi viimeinkin tunnistaa tämä hallitus lähtee siitä että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi silloin on siis tarkoitus päättää kolmetoista vuotta kestänyt yhtäjaksoinen velaksi elämisen aika seuraavan kuuden vuoden aikana siis pysäytämme lisävelan syntymisen kolmetoista vuotta ei liene liian nopea sopeutumisvauhti pikemminkin se kertoo ikävää kieltä maamme sopeutumiskyvystä talouden muutoksiin monet kriisimaat ovat jo toimensa tehneet näissä maissa talous kasvaa ja työttömyys pienenee suomen pitäisi päästä tähän samaan kasvusarjaan nämä asiat ovat onneksi vielä meidän suomalaisten omissa käsissä suomen julkisen talouden uudistumiskyky on ollut luvattoman heikkoa työmarkkinamme ovat jäykät ja kyvyttömät sopeutumaan olosuhteisiin missä kilpailukyky on menetetty näistä syistä investoinnit ovat suuntautuneet jo vuosikausia suomen rajojen ulkopuolelle taloutta voidaan tasapainottaa lyhyellä tähtäimellä velan ottamisen lisäksi ainakin neljällä pääkeinolla säästöillä uudistuksilla ja talouskasvua sekä työllisyyttä edistävillä toimilla hallitus joutuu tekemään yhtä aikaa näitä kaikkia kolmea se neljäs keino eli verojen korottaminen on tietysti hallituksen ja eduskunnan keinovalikoimassa mutta veroasteen nostaminen kuitenkin söisi edelleen kilpailukykyämme ja siirtäisi talouden käännettä eteenpäin sen takia tämä keino on pudotettu työkalupakistamme arvoisa puhemies perustuslaki velvoittaa että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön jokaisella on oikeus

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon tästä on hallituksen ratkaisussa ja budjettiesityksessä kysymys hallituksen on ensisijaisesti kannettava vastuu perustuslain velvoitteista säästöistä olemme keskustelleet paljon myös julkisessa keskustelussa ne on käyty melko yksityiskohtaisesti läpi vallalla on valitettavasti ei linja mistään ei saa tinkiä toivon että keskustelu kääntyy hiljalleen siihen että myös ehdotetaan mitä pitäisi tehdä uudistuksista ensimmäinen eli eläkeuudistus on jo täällä eduskunnassa hyväksytty vuosikausia vatuloitu sote uudistus etenee etenee nyt viimeinkin vauhdilla kuntien tehtävien tarkastelu etenee myös mutta se on tunnetun tuskaista kilpailukykyeron kurominen umpeen keskeisiin kilpailijamaihin nähden kolmen pääkeinon valikoimalla on tärkeää työttömyyden katkaisemiseksi tarvitsemme kustannuskilpailukykyhyppyä palkkamalttia ja tuottavuuden parantamista kaikkea tätä samanaikaisesti

ei aloiteta välittömästi tulevaisuudessa on suuria uhkia emme saa päästää syntymään tilannetta jossa kohtaamme uuden kansainvälisen taantuman tällä kilpailukyvyllä ja tällä valtiontalouden alijäämällä jos näin tekisimme mahdollisuudet loiventaa taloudellista laskukautta olisivat olemattomat arvoisa puhemies en voisi koskaan antaa itselleni anteeksi jos jättäisimme nyt tekemättä ja pudottaisimme kintaat moni asia voidaan tehdä ja tehdään jatkossa pienemmällä rahalla kuin aiemmin sopeutuminen vaatii luovuutta uudistumisen halua ja tinkimätöntä työtä yhteisten tavoitteiden eteen hallituksella ei ole mitään muuta agendaa tai tarkoitusperää kuin saada työttömät töihin ja maa nousun tielle
sitten debatti pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan

puhemies pari havaintoa sdpn tekemisistä ja tavoitteista te lähditte eduskuntavaaleihin tavoitteella että on kolmen miljardin sopeutus josta kaksi miljardia voidaan tehdä menoja leikkaamalla siinä oli mukana sitten tämä koulutussäästö kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa missähän ne mahtavat nyt sitten olla sitten tämä vaihtoehtobudjetti te suorittaisitte tämmöisen sammon ryöstön kun te ottaisitte sitralta kolmesataa miljoonaa euroa pois sehän tarkoittaisi sitä että tutkimukselta uuden rakentamiselta tuotekehitykseltä mitä sitra tekee hyvää työtä vedettäisiin matto alta tämäkö se on sitä tulevaisuuspolitiikkaa ehkä vihreille ja vasemmistoliitolle sanon että te olette nyt tällaisen velkapuolueen roolin ottaneet ja samalla tavalla te käytte matkakorvausten ja kilometrikorvausten kimppuun eli tavallisten palkansaajien jotka tarvitsevat autoa siellä ovat teidän säästökohteenne ajatelkaa mitä se merkitsee esimerkiksi pohjois suomessa jossa on pitkät etäisyydet

tämä hallitus ei jätä tekemättä tämä hallitus ei tiputa kintaita mutta nyt olen hyvin hämmentynyt olen hyvin hämmentynyt kun kuuntelin tuota sdpn puhetta siis todellakin olitteko te ennen vaaleja nämä leikkaukset kun nyt tässä puheessa kuitenkin kielsitte että ette näitä hyväksy siis nyt haluaisin tietää olitteko te ennen vaaleja hyväksymässä nämä tehdyt leikkaukset kokonaisuudessaan vai kuinka se kuinka se nyt oikein oli sitten tämä sdpn ansiotulovähennysmalli kyllä minä pikkasen ihmettelen näitä ideo logisia valintoja mitä siellä on kaksi lasta jotka ansaitsevat niin kuin toimihenkilöt ansaitsevat kuussa te olisitte antamassa noin kolmekymppiä hiukan vajaa kuussa käteen mutta niille jotka ansaitsevat kaksi tonnia tai vähemmän kuussa vain kympin kuinka se näinpäin on kuinka nämä kaksi tonnia ansaitsevat saavat vain kympin

rouva puhemies harmaa talous on tullut täällä useammissa puheenvuoroissa esiin ja hallitus on päättänyt jatkaa harmaan harmaan talouden torjunnan erillisrahoitusta myös ensi vuonna erillisrahoitus on kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa ja tällä lisäpanostuksella saadaan noin kahdeksankymmentä viiva sata rikostutkijaa lisää meillä työskentelee noin viisisataaneljäkymmentä tutkijaa ja hyvä niin nyt kysyn sdpltä kun minulle jäi hieman epäselväksi kun esitätte kahtakymmentä miljoonaa euroa lisää mistä sillä rahalla saatavat kolmesataa tutkijaa ammattitaitoista tutkijaa mahdollisesti löytyvät työmarkkinoilta ja toinen kysymys tästä tuotosta kun sanoitte että kahdellakymmenellä miljoonalla saa kaksisataa miljoonaa jaostossa kuulimme että yhden tutkijan kulut ovat kuusikymmentäviisituhatta euroa ja tuotot valtiolle yhdeksänkymmentäviisituhatta jos meillä olisi ne kolmesataa tutkijaa jos jostain ne löytyisivät niin tuotot valtiolle olisivat sitä kautta yhdeksän miljoonaa euroa rajahyöty ei ole

vaihtoehtobudjettimme on pullollaan työllisyyttä edistäviä toimia mutta se ongelma on nyt se että hallituksen hallituksen linjassa näitä työllisyystoimia ei ole työllisyystoimet puuttuvat sen mukana kaikki hallitus uskoo joihinkin pakkolakeihin joilla sitten pakastetaan koko kilpailukyky ei hyvä niin ministeri stubb te puhuitte ostovoimasta ja se liittyy olennaisella myös työllisyyteen minä puhuisin tässä yhteydessä myös eläkkeensaajien ostovoimasta olette sanonut että on väärin että eläkkeensaajat eivät saisi samoja veronkevennyksiä ennen vaaleja mutta nyt vaalien jälkeen kun budjettivalta on teillä te te olette esittämässä epäreilua verokohtelua palkansaajien ja eläkkeensaajien välillä on hyvin tärkeää että tämä kohtelu on tasavertaista ja minä nyt kysyn eikö tässä nyt voisi edes niin käydä että kokoomuksen eduskuntaryhmä olisi jollakin tavalla hellämielinen ja antaisi ainakin ministeri stubbille vapaat kädet sitten tässä äänestyksessä eläkkeensaajien verokohtelun

arvoisa rouva puhemies pääministeri sanoi äskeisessä puheessaan että emme jätä tekemättä mutta nyt kannattaisi varmaan muistaa sellainen asia että me kritisoimme teitä juuri niistä päätöksistä huonoista päätöksistä joita te teette eli ei päätöksiä voi tehdä vain tekemisen ilosta tämmöinen tämmöinen alku tähän puheeseen on myös todella ihmeellistä että että

koulutusleikkauksista joista oli paljon keskustelua äsken kysyisin missä ovat ne sivistysporvarit kokoomuksen puolelta jotka puolustaisivat koulutusta ja tiedettä ja missä ovat keskustalaiset ja perussuomalaiset jotka uskovat ihmisten nousumahdollisuuksiin

pitkän aikavälin rakenteellisilla uudistuksilla olisin kuitenkin halunnut kuulla valtiovarainministerin ja myös pääministerin kommentointia siihen kritiikkiin mitä nyt on esitetty nimenomaan tätä teidän pitkän aikavälin rakenteellista pakettia eli tätä pakkolakikokonaisuutta kohtaan siitä että työllisyysvaikutukset ovat epävarmoja tai saattavat jopa olla negatiivisia tässä on myöskin monissa hallituspuolueen puheenvuoroissa painotettu palkkasovun ja työmarkkinoiden vakauden tärkeyttä tämä on toinen keskeinen asia pakkolakipaketissa mitä asiantuntijat ovat kritisoineet eli kun nyt viedään läpi tämmöinen sopimisvapautta rajoittava ja palkkoja leikkaava paketti palkansaajajärjestöjen vastustuksesta huolimatta niin se saattaa lisätä epävakautta työmarkkinoilla ja johtaa aika kovaan palkankorotustarpeeseen myöhemmin eikö olisi parempi vetää tämä esitys takaisin ja osoittaa että hallitus tosiaankin on

arvoisa puhemies valtiovarainministeri mainitsi ensimmäisenä pilarina äsken maltillisen sopeutuksen ja onhan aivan selvää että vastuullisen talouspolitiikan keinovalikoimaan kuuluvat näinä vaikeina aikoina väkisinkin nämä leikkaukset sille ei nyt vain voi mitään kysymys on kuitenkin siitä miten leikataan ja hallitus leikkaa erittäin paljon koulutuksesta tästä maamme henkisen kasvun keskiöstä yliopistopiireissä käydään nyt yt neuvotteluja helsingin yliopiston puolella puhutaan tuhannenkahdensadan henkilötyövuoden vähentämistarpeesta ja åbo akademissakin yli sadastaviidestäkymmenestä miten hallitus arvioitte että nämä leikkaukset vaikuttavat yliopistosektoriin innovatiivisuuteen tutkimukseen ja siihen kasvuun jota hallitus muuten havittelee

suomi on vaikeassa tilassa ja siksi kristillisdemokraatit ovat osaltaan pyrkineet harjoittamaan rakentavaa ja vastuullista oppositiopolitiikkaa ryhmäpuheessamme nostimme esille jopa enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia hallituksen budjettiesityksestä siksi hämmästyin ja petyin jos saisin puhua rauhassa keskustan rantakangas omassa puheenvuorossaan lyttäsi edellisen hallituksen aikaansaannoksia kaudella kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista valtionvelka kasvoi melkein kaksikymmentäseitsemän miljardia viime kaudella valtionvelka kasvoi kaksikymmentä miljardia sekin oli liikaa unohtuiko tämä edustaja rantakankaan analyysistä

arvoisa arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon työstä työllisyydestä ja ja investoinneista haluaisin muistuttaa että monissa suomalaisissa yrityksissä jotka toimivat suomessa on joko ulkolainen hallituksen jäsen tai useampia tai ulkolainen toimitusjohtaja heille merkitsee ennustettavuus heidän pitää tietää mitenkä meillä työmarkkinat mitenkä meillä verotus mitenkä meillä julkinen julkinen velka kehittyy meidän pitäisi pystyä täällä luomaan sen kaltaisia edellytyksiä että tänne investoitaisiin jota kautta syntyisi tätä uutta työtä ja työllisyyttä toivoisinkin että tässä keskustelussa enemmän puhuttaisiin siitä miksi meille ei ole syntynyt investointeja miksi ei ole parempaa työllisyyttä ja sen tähden yrittäisimme ponnistella enemmän ennustettavuutta niin että tänne jatkossa tulisi investointeja ja parempaa työllisyyttä

meillä säilyy tässäkin vaikeassa tilanteessa joka tapauksessa ilmainen peruskoulu neuvolatoiminta ja ja ilmaiset yliopisto opinnot jokainen lapsi tulee myöskin olemaan oikeutettu päivähoitoon mutta meillä on asioita joissa meillä menee rahaa vaikka kuinka paljon me esimerkiksi maksamme kaikille maahanmuuttajille tällä hetkellä täydelliset terveyspalvelut kun he tulevat maahan lisäksi poliisi kertoi juuri viime viikolla että yhden maahanmuuttajan turvapaikkahakemuksessa kestää neljä tuntia eli kun on hakijaa niin ihan ojalan laskuopin mukaan siihen menee kuusitoistatuhatta päivää poliisilta kun on ne käsitellyt koska yhdessä päivässä yksi poliisi pystyy käsittelemään ainoastaan kaksi hakemusta jos me haluamme käyttää tähän rahaa jollemme me uskalla sanoa sitä että jostakin pitää leikata niin sitten me panemme rahat sinne sitten me panemme miljardeja ja me lainaamme sitten me kaivamme omaa taskuamme ja voimme huonommin nyt on valittava

rouva puhemies työmarkkinoiden vakaus ei voi olla se ensisijainen kriteeri tai ensisijainen tavoite silloin kun meillä on rakenteellinen työttömyys tätä tasoa ja päinvastoin ikävä kyllä nousussa suomen työllisyysaste on seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin ruotsissa meillä ei käytännössä olisi kestävyysvajetta jos työllisyysaste olisi niillä nurkilla kuin muissa pohjoismaissa silloin hallituksen on pakko tehdä jotain ja toisin kuin vasemmistosta kuulee sellainen väärinkäsitys on pakko kääntää kilpailukykylakipaketti ei pienennä sopimusvapautta siinä mielessä kuin perustuslaki sitä edellyttää vaan se kasvattaa sitä se kasvattaa sopimusvapautta työpaikoilla ja se mahdollistaa sen että voidaan tarjota työehtoja myös aavistuksen nykyisten alle jotta me saisimme ihmisiä töihin se on meidän suurin

arvoisa rouva puhemies näyttää siltä että vaikka täällä peräänkuulutettiin rakentavaa keskustelua ideoita siitä miten saadaan suomi nousuun niin siitä huolimatta täällä on hallituspuolueilla jäänyt levy päälle ja yritetään tahallisesti ymmärtää väärin ensinnäkin harmaan talouden torjuntaohjelma perustuu meillä kahdennenkymmenennen kohdan ohjelmaan tiekarttaan jonka jonka edustaja ihalainen on laatinut edustaja rantakangas ei kyse ole mistään sammon ryöstöstä vaan kyse on siitä että laitetaan tase töihin niin kuin pääministeri sipilä totesi ollessaan pääministeri ja niin kuin hän totesi ollessaan oppositiojohtaja miksei tämä ajatus nyt kelpaa arvoisa puhemies

vaikka valtiovarainministeri stubb julisti että nyt on hallituksen tilannekuva tunnissa selvä viime hallitusneuvotteluissa niin epäilen että tämän tien päässä ovat valtiovarainministeri
arvoisa puhemies mielestäni tässä on kaksi erilaista näkökulmaa siihen miten julkista taloutta pitäisi tervehdyttää vihreiden vaihtoehdossa mennään se edellä että tehdään rakenteellisia uudistuksia elinkeinoelämään panostetaan energiaremonttiin uusiutuvan energian käyttöönottoon nyt ilmastosopimuksen myötä hallituksen pitäisi vauhdittaa tätä yhä enemmän panostetaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen sosiaaliturvan uudistamiseen ja työelämän uudistamiseen niin että nostetaan ihmisiä työelämään tehdään sellaisia asioita joilla jatkossa me pärjäämme yhä paremmin paremmin ja luodaan ihmisille toivoa

siitä että asiat voivat olla huomenna paremmin mutta hallitus menee nyt hyvin lyhytnäköisesti se budjettikirja edellä ja katsoo ensi vuoden lukuja jopa vähän erikoisella tavalla niin että leikkaa sieltä mistä on helpoin ottaa mutta mikä maksaa kaikkein eniten tulevaisuudelle eli lapsilta koulutuksesta varhaiskasvatuksesta tekesiltä tutkimuksesta te leikkaatte ensi vuoden budjetissa kahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa euroa näistä asioista voisitteko kerrankin kunnolla vastata siihen että kun te leikkaatte näin paljon koulutuksesta ja sitten pakkolait vaarantavat myös ilmapiiriä niin näettekö itse tulevaisuuden eväitä
arvoisa rouva puheenjohtaja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kalli piti erittäin kriittisen ja rehellisen puheenvuoron erityisesti koulutusleikkausten osalta ja jos ajattelee perussuomalaisten ryhmäpuhuja vähämäkeä niin hän esitti vielä kriittisemmän arvion sen sijaan edustaja rantakangas keskustan ryhmäpuheenvuorossa yritti pitää hehkutusta hallituksen politiikasta mutta ehkä huomaamattaan oli kaikkein kriittisin nimittäin hän totesi että suomessa työttömyyttä kasvatetaan nopeammin kuin missään muussa eu maassa ja tämä on se meidän taloutemme suurin ongelma nyt nyt kysymys kysymys onkin siitä

hallituksen kärkihanke työllisyyden parantamiseksi niin lausunnoissa kaiken maailman professorit toivottavasti näin ei hallitus aio tehdä toteavat että nämä

perussuomalaiset nostivat ryhmäpuheessaan oivallisesti esille tämän hallituksen politiikan seuraukset hallituskauden hallituskauden alussa positiiviseksi kääntynyt vaihtotase kauppatase on tämän näköalattoman politiikan seurauksena kääntynyt nyt taas negatiiviseksi joo viidessä kuukaudessa se ei yllätä joskin se on kovin valitettavaa koska me olemme vientivetoinen talous markkinat reagoivat niin kuin ne tekevät jos on epävarmuutta näköalattomuutta poukkoilua soutamista huopaamista ja sitä totisesti on ollut yllin kyllin niin ei silloin ole luottamustakaan ja luottamuksen puutteesta tässä on kysymys koska yritys joka ei luota tulevaisuuteen ei panosta tuotantoon ei vientiin me tarvitsemme harkintaa vaikutusten arviointeja ja johdonmukaisuutta sitten pääministeri nosti puheessaan esille sitä että vaihtoehtoja ei ole esitetty no onhan niitä esitetty rkpn vaihtoehtobudjetissa jonka loppusumma vastaa hallituksen budjettia on nostamatta veroastetta kuitenkin säilytetty koulutus investoinnit investoinnit globaalivastuuseen

nämä säästötoimenpiteet mitä hallitus on tehnyt lapsiperheisiin ja kaikkein heikompiosaisiin kohdistuen ovat hyvin kalliita pikavippejä tulevaisuudelta lapsi ja perhevaikutusten arviointi on ollut puutteellista hyvin monissa lakiesityksissä joita olemme täällä muun muassa viime viikolla käsitelleet samoin myöskin nämä koulutusleikkaukset syövät tulevaisuuden sukupolvelta olisinkin kysynyt arvoisalta pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä onko mahdollista että kärkihankkeitten kautta pystyttäisiin panostamaan lapsiin ja nuoriin vielä enemmän kuin tällä hetkellä

arvoisa puhemies eihän tämä nyt kauhean hyvältä näytä työttömyys on nousussa puoli miljoonaa ihmistä työttömänä hallitus pääministerin suulla sanoo että te ette heitä hanskoja pois mutta kyllä siellä työttömien puolella alkaa hanskat lähtevät kädestä kun ei ole mitään toimia ei tänä vuonna eikä ensi vuonna joilla työllisyyttä hoidettaisiin päinvastoin työllisyysmäärärahoja te leikkaatte teidän kärkihankkeenne on tämä pakkolakipaketti se on huono heikentää palkansaajan asemaa mutta sekään ei auta edes teidän mallinne mukaan koska se on tulossa voimaan kaksituhattaseitsemäntoista sikäli kuin se täällä hyväksytään enkä usko että sitä tullaan täällä hyväksymään eikö olisi aika tunnustaa että tällä kuristuslinjalla suomi ei nouse ja ottaa kasvuun niitä lääkkeitä joita pääministeri itse oli tarjoamassa viime vaalikaudella

puhemies tämä perusstrategia tässä puolessa vuodessa ei ole niinkään muuttunut meidän pitää yhtä aikaa rinnakkain kyetä parantamaan kustannuskilpailukykyä huolehtimaan valtiontalouden sopeuttamisesta ja tehdä niitä uudistuksia joilla muun muassa kärkihankkeilla aika suoraankin työllistetään eduskunnan tehtävä tällä viikolla on huolehtia siitä että tämä mittaluokaltaan noin yhdeksänsadan miljoonan euron säästöpaketti myös realisoituu tässä budjetissa että ne päätökset tehdään kun täällä aika moni oppositiossa sanoo että hallitus leikkaa liikaa vähän pahoin pelkään että teillä ensi vuonna sanat loppuvat kesken koska ensi vuonnakin joudutaan leikkaamaan ei tämä sopeutus vielä tällä tule valmiiksi tällä tällä on aivan niin kuin kaikki tunnustavat sen lyhyellä tähtäimellä silloin kun julkista taloutta leikataan kulutuskysyntää hidastava vaikutus mutta pitkällä tähtäimellä se palauttaa ja lisää luottamusta suomen selviämiseen ja tämä luottamuspula on se mikä on suuri este investointien käynnistämiselle suomessa ja meidän pitää huolehtia omalta osaltamme että tälle luottamukselle
arvoisa rouva puhemies kysymys on luottamuksesta ja ajattelin kun tämä porvarihallitus aloitti että yritykset varmaan lähtevät investoimaan ja työllistämään ja ja nyt päästään kasvuun mitä on tapahtunut puoli vuotta ja mennään ihan toiseen suuntaan niin kuin täällä on todettu mutta missä on se luottamus tähän hallitukseen kyllä yritysten sillä toiveella että nyt tehdään niitä päätöksiä luulisi investoivan lisää mutta nyt kysymys on enemmän nopeista päätöksistä joita tarvitaan tarvitaan työllistäviä päätöksiä julkisia investointeja työllistämisseteliä joilla saadaan nopeasti kasvua siitä tulee myöskin luottamusta lisää jolloinka saadaan myöskin niitä lisäinvestointeja
arvoisa

puhemies nyt todella tarvitaan sitä kokonaispakettia joka hallitusohjelmaan sisältyy eli näitä sopeutumistoimia jotka nyt ovat tässä meillä käsittelyssä ne ovat välttämättömiä niille ei ole vaihtoehtoa tarvitaan myös työelämän uudistus ja siinä pitkä maltillinen työehtosopimuskierros näillä saadaan aikaan niin nopeasti kuin mahdollista käännettä tässä talouden katastrofaalisessa suunnassa joka edelliseltä hallitukselta meille jäi tämän lisäksi tarvitaan näitä isoja rakenneuudistuksia jotka viime kaudella jäivät kaikki toteuttamatta sosialidemokraatit vastustivat jopa eläkeuudistusta vasta tänä syksynä eduskunta sen hyväksyi edelleen tarvitaan sotea tarvitaan kuntien tehtävien uudistamisia ja niin edelleen ja kaiken lisäksi erinomaista on että hallituksella on nämä kärkihankkeet joilla voidaan tähdätä panoksia niille aloille joissa on suomen tulevaisuus

puhemies freud totesi aikoinaan että ihminen on terve jos hän kykenee rakastamaan ja tekemään töitä mutta vaikka kuinka rakastaisimme työtä olemme kaikki jossakin kohtaa elämässämme siinä tilanteessa että tarvitsemme elääksemme muiden apua näin on esimerkiksi lasten sairaiden ja eläkeläisten laita arvoisa valtiovarainministeri arvoisa pääministeri hallitus tunnusti tämän kun se perui osan eläkkeensaajiin kohdistamistaan kohtuuttomista leikkauksista edelleen kuitenkin esimerkiksi lapsiin ja paljon sairastaviin ihmisiin kohdistuvat leikkaukset ovat järkyttäviä pääministeri sipilä totesi viime keväänä että hallitus tekee ensin päätökset ja vasta sitten arvioi päätöstensä vaikutuksia näin on totisesti näköjään tehty järkyttäviä leikkauspäätöksiä on saatu nähdä mutta koska te arvioitte politiikkatoimienne vaikutukset tavallisten lapsiperheiden asemaan ja pienituloisten ihmisten elämään koska te kuuntelette asiantuntijoita koska te kohtaatte tekemienne ylimitoitettujen vaikutukset suomen
arvoisa puhemies maamme talous on ollut jo kahdeksan vuotta lähes pysähdyksissään ja ja taantumassa euroopan talous näyttää samaan aikaan jo pieniä elpymisen merkkejä ja on pääsemässä kasvu uralle me olemme jäämässä tästä itse asiassa suomen kasvuennusteita ainoina on jouduttu heikentämään kysyisin valtiovarainministeri stubbilta minkälaisia on edessä jos muun euroopan talous nyt löytää tuon kasvu uran ja me jäämme jäämme siitä kyllä arvoisa puhemies tilanne meillä on niin vakava että myös nämä kipeät päätökset pitää nyt vastuunkantajapuolueiden viedä loppuun ja uskaltaa viedä myös niitä kipeitä asioita eteenpäin haluan antaa tässä kyllä kiitosta pääministeri sipilälle ja valtiovarainministeri stubbille siitä että myös näitä vaikeita asioita jotka on nyt pakko tehdä on määrätietoisesti viety eteenpäin

puhemies edustaja rantakankaan puheessa oli eräs hämmästyttävä väite syytitte demareita oppositiota että me shoppailemme pienissä asioissa miten miten tämä on mahdollista jos nyt jätetään tämä pääkärki nämä teot mitkä puuttuvat työllisyyden hoidosta niin meidän pääkritiikkimme on kohdentunut todella näihin koulutus ja tutkimusleikkauksiin jotka ovat suuruusluokaltaan hämmentäneet kaikkia asiantuntijoita tämä ei ole mitään shoppailua

te ette haluakaan ymmärtää tätä isoa kokonaisuutta ja sitran osalta tässä on se ero että te ottaisitte sitran pääomasta kolmesataa miljoonaa valtion budjetin yleiskatteeksi kun hallitus haluaa panostaa kärkihankkeisiin muuttamalla omaisuuseriä taseen sisällä vihreille sanon että te te ette leikkaa lapsilta mutta te te jätätte velat lapsille ja lastenlapsille ja edustaja arhinmäki otin esimerkin suomen pankin ennusteesta sen takia että myös vasemmistoliitto alkaisi uskoa suomen pankin ennustetta jonka mukaan me olemme niin vaikeassa tilanteessa etteivät se jatkuva velkaantumiskierre ja siihen yllyttäminen ole ratkaisu vaan uudistukset rakenteelliset uudistukset ja sitten nämä kilpailukykyä parantavat toimenpiteet tämä on se kokonaispaketti jota hallitus noudattaa ja joudutaan tekemään ikäviäkin säästöpäätöksiä niin kuin täällä on kerrottu

puhemies kyllä minä toivon että jossain vaiheessa nyt on jo joulukuu ja vaihtoehtobudjetti pöydällä myös keskustapuolue ja arvoisat hallituksen edustajat tutustuisivat näihin meidän vaihtoehtobudjetteihimme me olemme työn linjalla meillä on lukuisia avauksia viime viikolla muun muassa ministeri lindström lupasi ottaa kopin tästä rinteen työllistämismallista nämä ovat isoja linjoja me vaadimme oikeudenmukaisuutta eläkkeensaajille me vaadimme työtä tässä ja nyt ja me pidämme erittäin huonona sitä hallituksen toimettomuutta että kuvitellaan että työpaikkoja syntyy palkansaajien palkkoja leikkaamalla pakkolaeilla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja ensi vuonna ollaan tumput suorana ei tehdä mitään mikä pakastaa suomen kilpailukyvyn tämä on todella vaarallista politiikkaa mutta toivon edustaja rantakangas ja te muut että voisitte esimerkiksi siinä nyt tulla vastaan että peruuttaisitte huonoja päätöksiänne peruuttakaa muun muassa

vihreästä oppositiosta käsin tahdon myös kiittää hallitusta rakennepoliittisista uudistuksista niitä totta tosiaan tarvitaan vihreiden suurin huoli on siinä miten päästään sinne rakenneuudistusten jälkeiseen aikaan jos

velkapuolue kokoomus velkapuolue keskusta velkapuolue perussuomalaiset te lisäätte velkaa jo tällä hetkellä tämän vuoden budjettiin verrattuna nolla pilkku viisi miljardia euroa

kasvuhanat kiinni kansalaisten ostovoimasta leikkaamalla yritysten tuloksesta leikkaamalla ja estätte tulevaisuuden kasvupotentiaalin koulutusleikkauksilla te lisäätte alijäämää te lisäätte velkaantumisastetta ja te jätätte valtavan velkataakan tuleville sukupolville

edustaja vanhanen totesi että ensi vuonna leikataan vielä enemmän ja tällä politiikalla kyllä valitettavasti näin on nimittäin ainoa tapa jolla me saamme talouden kääntymään millä me pystymme huolehtimaan hyvinvointivaltiosta on se että me pystymme luomaan työpaikkoja arvoisa rouva puhemies edustaja rantakangas te olette kyllä nyt heikoilla jäillä te yritätte kritisoida kaikkea mikä liikkuu mutta te te ette puutu siihen mikä on tämän meidän taloustilanteemme suurin ongelma se on meidän jatkuvasti kasvava työttömyys ensi vuoden alkupuolella ennustetaan olevan eniten työttömiä kaksituhatta luvulla ja tähän ainoa resepti tuntuu olevan pakkolait joista muun muassa professorit korkman pohjola paanetoja heimonen lausunnoissaan lausunnoissaan toteavat että nämä pakkolait kun ostovoimaa leikataan pikemminkin saattavat jopa heikentää

arvoisa rouva puhemies aina välillä julkisuudessa käydään keskustelua siitä mikä on kansalaisten kriisitietoisuus talouden tilasta ja tuntuu että se keskustelu pitäisi levittää myös tänne koska

ja jotka tullaan tekemään sen lisäksi tarvitaan kasvua joka tulee kärkihankkeitten kautta plus rakenteellisia muutoksia hallitus tekee täsmälleen niitä toimia jotka se ilmoitti hallitusohjelmassa tulevan ja siihen nähden me tarvitsemme erityisesti toimia joilla kilpailukykyä pystytään nostamaan me olemme esimerkiksi naapurimaata ruotsia perässä huimasti ruotsilla kai oli vienti ja investoinnit lähes kuusi prosenttia viime

arvoisa puhemies keskustelu on kääntynyt työllisyyteen ja mikäpä siinä se on erittäin tärkeä kysymys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

tekee sitkeästi työtä suomen pelastamiseksi kaikkein tärkeintä on se että suomeen syntyy uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja on rehellistä myöntää että ilman talouden sopeuttamistoimia emme voi rakasta isänmaata pelastaa täällä edustaja viitanen totesi että kyseessä on petettyjen vaalilupausten budjetti taisitte tarkoittaa sillä sdpn vaihtoehtobudjettia keväällä puheenjohtaja rinne lupasi sopeuttamistoimia kolmen miljardin edestä sanoitte että ne ripeästi on tuotava kaksi miljardia leikkauksia ja

mutta näitä ei näy teidän vaihtoehtobudjetissanne missä ne ovat toivon nyt että edustaja viitanen luettelee teidän leikkauslistanne vähän vilauttelette paperia mutta ette uskalla sanoa ääneen kertokaa nyt missä ovat ne kahden miljardin leikkaukset vai jaakonsaariko tänne pitää kutsua listoja tekemään kun ei teiltä irtoa

kyllä tilanne on sellainen että panostukset työllisyyteen ja ja kasvuun puuttuvat tästä hallituksen budjettiesityksestä kokonaisuudessaan minä olen erittäin huolissani siitä että edustaja vanhanen totesi tuossa omassa puheenvuorossaan että lisää leikkauksia on tulossa ensi vuonna minä haluaisin kysyä sitä hallitukselta että mitä jos niin kuin näyttää tällä hetkellä teidän pakkolakinne eivät tule menemään millään tavalla läpi täällä eduskunnassa mitkä ovat hallituksen vaihtoehdot sen jälkeen nämä lausunnot liittyen tähän pakkolakikokonaisuuteen ovat järkyttävää luettavaa negatiivisten arvioitten näkökulmasta jotka hallituksen esityksiin liittyvät siis kysyn teiltä mitä aiotte tehdä sen jälkeen kun pakkolait kaatuvat teillä ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa tulevaisuuteen

arvoisa puhemies täällä rantakangas ja monet muut kiinnittivät huomiota näihin vaihtoehtoisiin budjetteihin sdp on tunnetusti vastuullinen puolue sen mitä me sanomme vaalien alla me myös vaalien jälkeen ja tämähän ei ihan yleistä tässä salissa ole kolmen miljardin sopeutustavoitteet oli meillä vaaliohjelmassa kahdella säästöillä yhden verotuksen oikeudenmukaisella tarkistamisella jos luette vaihtoehtobudjetin sisällön siellä löytyy jo toimenpiteitä joilla kannattaa lukea se mikä tässä on suuri ero viime hallituskaudella täällä on aika paljon moitittu tehtiin vaikeita sopeutuspäätöksiä ja säästöjä mutta ne tehtiin oikeudenmukaisesti verotusta rakennettiin niin että se se kavensi tuloeroja perusturvaa nostettiin ja

puhemies minusta on turha kuvitella että tämä meidän julkinen talous tasapainottuisi ellei säästetä hallitusohjelmassa on varattu säästöjä myös ensi vuodelle sen tähden kun on niitä syytöksiä että liian paljon säästetään etsikää uusia sanoja ensi vuodelle koska tämä valitettavasti jatkuu kilpailukykylakipaketin saama vastaanotto ei ole yllätys asiantuntijoiden osalta minä luulen että me kaikki täällä olemme sitä mieltä että mieluimmin sopimisen kautta että työmarkkinajärjestöt tekisivät oman työnsä parantaisivat kustannuskilpailukykyä niillä keinoilla jotka heillä on ne ovat paljon laajempia kuin mitä meillä parlamentaarisella tiellä tiellä on mahdollista tehdä mutta takataskussa pitää olla myös tämä lainsäädännöllinen tie koska tekemättä ei voi

pätee se että siellä pyritään sopimaan osapuolten välillä nyt on käynyt sillä tavalla että hallitus on tehnyt itsestään osallisen tähän työmarkkinatilanteeseen ja myrkyttänyt työmarkkinailmapiiriä tavalla joka on ennenkuulumatonta suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on yleensä aina totuttu siihen että hallitus on se varaventtiili jonka kautta kyetään purkamaan paineita jos jos tilanne menee vaikeaksi työmarkkinoilla kysynkin nyt olisiko hallituksella halua rauhoittaa työmarkkinatilanne ja hakea sitä pitkäaikaista vakaata sopimusta sillä tavalla että näiden pakkolakien valmistelu keskeytetään ja annetaan työmarkkinoille rauha viedä asioita eteenpäin sillä te pääsette tästä tilanteesta eroon pääsette

työllisyydestä ja

kyllä se tilanne on sellainen että hallitus sinällänsä ei palkkaa yhtään työntekijää vaan luo edellytykset työllistämiselle ja siinä hallitus nimenomaan toimii ja vasemmistoliitolle voisi sanoa sen että julkinen velka ylittää kuusikymmentäkahdeksan prosenttia suhteutettuna bruttokansantuotteeseen kaksituhattaseitsemäntoista ja velka on kaksinkertaistunut vuodesta kaksituhattakahdeksan lisävelanotto ei ole kestävä ratkaisu vihreitten politiikalla ajetaan teollisuus suomesta pois maasta ja saman tien työpaikat se on kylläkin näin ja sitten mitä tulee tähän kilpailukyvyn

se on välttämätön tällä hetkellä koska me tarvitsemme joka tapauksessa kilpailukyvyn edistämistä jos se ei synny vapaaehtoisesti sitten hallituksen täytyy toimia se vain on näin ja jos katsoo tätä aikaa taaksepäin kuusi viiva seitsemän vuotta niin

rouva puhemies on ymmärrettävää että meillä on taloudesta hieman erilainen kuva esimerkiksi edustaja paatero täällä nosti esille että nyt tarvitaan julkisia investointeja ja minulla on kyllä erilainen erilainen kuva ne ovat tälläkin hetkellä lähes yhdeksän miljardia suomessa ja se ei ole ongelma ne ovat automaattisesti kunnossa toinen ongelma on se että meillä on noin kahdenkymmenen prosentin vaje yksityisissä investoinneissa ja ne ovat neljä kertaa suurempia kuin julkiset investoinnit ne ovat minun käsitykseni mukaan kolmekymmentäviisi miljardia meillä on kaksi kaksi ongelmaa näitten lisäksi että meillä on liian vähän investointeja on se että ruotsissa töissä käy kolme neljästä meillä käy töissä kaksi kolmesta

työttömien ja vähävaraisten jouluruokailussa tämä tilaisuus järjestettiin kolmastoista kertaa ja järjestäjät järjestäjät kiinnittivät erityisesti huomiota siihen että tällä kertaa tämän vuoden kaksituhattaviisitoista joulun alla jouluruokailuun osallistui paljon lapsiperheitä se oli hyvin silmiinpistävää

siteeraan tässä puheenvuorossa erästä pienyrittäjää joka on kirjoittanut hyvän blogitekstin ja se on viesti meille kaikille ennen sotia viron elintaso oli korkeampi kuin suomen nyt viro ponnistelee takaisin menetettyyn hyvinvointiinsa sillä ainoalla mahdollisella tavalla yrittäjyydellä se on tapa jolla suomikin ennen sotia ja sotien jälkeen nousi mitään muuta tietä kun ei ole koska meillä ei ole öljyä mitä pumpata systeemin rahoittamiseksi samaan aikaan kun suomen poliitikot huom ei hallitus erikseen vaan tämä on viesti sekä hallitukselle että kun suomen poliitikot ja ay liike tekevät kaikkensa karkottaakseen yrittäjät niin viro luo yrittäjyydelle optimaalisen olosuhteen ei ole vaikea arvata miten tässä lopulta käy suomen valtion velkataakka kasvaa ennätysvauhtia kun samaan aikaan viro on pysynyt talouskriiseistä huolimatta lähes velattomana meidän tehtävämme

kaksi vaihtoehtoa asiat hoidetaan tai ne jätetään hoitamatta silloin kun asioita lähdetään hoitamaan meidän pitää katsoa koko talouden ongelmat ja on paitsi valtiontalouden ongelmia myöskin monia monia rakenneongelmia minä olen tutustunut sdpn vaihtoehtobudjettiin se on tehty gallupeja varten siinä ei ole nähty näitä rakenteellisia uudistuksia ja näitä säästötarpeita oikein mutta arvoisa puhemies se mitä minä eniten suren nyt kun me ajattelemme viiden vuoden päähän niin silloin jo lapsilla on kun suuret ikäluokat ovat jääneet eläkkeelle kasvava eläkevelka kasvava valtionvelka kasvava ympäristövelka edustaja haavisto minä vetoan teihin laittakaa järjen hiventä teidän puolueeseenne näissä

arvoisa puhemies tosiaan monet ovat tässä tuoneet esille että suomeen tarvitaan investointeja tarvitaan luottamusta tarvitaan vakautta ja kansalaiset tarvitsevat uskoa siihen että heidänkin asiansa huomenna paremmin ja että heidän asemansa turvataan ja nyt pääministeri kävelee ulos arvoisa puhemies olennaista on tunnistaa se että hallitus on tekemässä itse asioita joilla se luo epävarmuutta työmarkkinoille vaarantaa työmarkkinoiden rauhaa ja leikkaa koulutuksesta leikkaamalla meidän tulevaisuudestamme ettekö te itse tunnista sitä että koska nämä pakkolait ovat asiantuntijoiden mielestä tehottomia työpaikkojen luomiseen tehottomia kilpailukyvyn parantamiseen ne lisäävät työttömyyttä heikentävät kotimaista kysyntää ja sitä että palvelualoilla voi tulla lisää työttömyyttä koska suomalaiset eivät voi enää kuluttaa yhtä lailla ja ihmisten perustoimeentulo vaarantuu ja

hallitus leikkaa lapsilisistä hallitus leikkaa perusopetuksesta lukioilta ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutuksesta yliopistoilta aalto yliopistolta suomen akatemialta kehitysyhteistyöstä sairaiden korvauksista eläkeläisten eläkkeistä kehitysyhteistyöstä kuntien valtionosuuksista jolloin palvelut huononevat ai mikä hallitus no edellinen hallitus se missä puheenjohtaja niinistö oli ministerinä edustaja yanar te te olette niin uusi kansanedustaja että te voitte täällä ihmetellä kaikkia näitä leikkauksia teidän ei tarvitse tietää mitään siitä että se hallitus missä te olitte meidän kanssamme ja demareitten kanssa teki kaikki nämä koulutusleikkaukset kehitysyhteistyöleikkaukset no se että viime kaudella leikattiin ei tietystikään ole peruste sille että leikataan nytkin mutta se että vihreät ovat hypänneet tuonne äärivasemmalle kilpailevat anderssonin ja arhinmäen kanssa siitä kumpi on vasemmistopopulistisempi puolue on kyllä läpinäkyvää ettekö te voisi mitään siitä vastuusta jota viime kaudella osoititte osoittaa myös tällä kaudella

puhemies pääministeri aikaisemmin kyselytunnilla lupasi että tätä pakkolakipakettia valmistellaan siten että otetaan huomioon asiantuntijalausunnot nyt jos katsotaan nimenomaan näitä erilaisten talousasiantuntijoiden lausuntoja niin esimerkiksi aalto yliopisto toteaa että tähän liittyy isoja periaatteellisia ongelmia ja että itse asiassa tämä ratkaisu syventää taantumaa alkuvaiheessa samalla tavalla esimerkiksi vattin asiantuntijalausunnossa todetaan että ongelmallinen tämä on sen vuoksi että kun ensin tehdään pakkolakeja niin odotetaan tai oletetaan että työllisyysvaikutus syntyy siitä että sen jälkeen palkkakehityksessä työehtosopimusneuvotteluissa ja palkkaneuvotteluissa ei tapahdu mitään mikä lisäisi kustannuksia mutta näinhän ei ole koska tämä kohdistuu epäoikeudenmukaisesti eri toimialoihin sen sijaan nämä talousasiantuntijat ovat esittäneet hyvin monenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja sen takia kysyisin uudelleenkin eikö nyt olisi aihetta harkita sitä että käytettäisiin emu puskureita silloin voitaisiin saada vientipuolelle

arvoisa rouva puhemies työpaikkojen pelastamispaketista on siteerattu monia henkilöitä siteeraan seuraavaksi erästä aivan arvostettua henkilöä hän on suomen pankin pääjohtaja liikanen hän toteaa suomessa tarvitaan ratkaisuja joiden avulla kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi niin voidaan vahvistaa luottamusta ja kohentaa talouden kasvunäkymiä viennin ja investoinnin vahvistuessa ja näin juuri on tapahtumassa esimerkiksi omassa maakunnassani aiotaan investoida entistä enemmän oletteko oppositiossa sitä meiltä että saksa on tehnyt väärin parantaessaan kustannuskilpailukykyä sinne virtaa nyt investointeja ja siellä työllisyys kohenee oletteko sitä mieltä että esimerkiksi kotimaakunnassani entinen metso nykyinen valmet on tehnyt väärin kun on parantanut kustannuskilpailukykyään ja voittaa nykyään tarjouksia ja sinne palkataan jopa lisää työntekijöitä minusta on tärkeää että keskusta

ja koko hallitus tekee sen mihin muut eivät pysty jos esimerkiksi työmarkkinat eivät siihen pysty

vähennysoikeuden kun hän palkkaa toisen työntekijän ja rakenneuudistuksia työllistämiseen koska työllistäminen vaatii toimia tässä ja nyt pitkäaikaistyöttömiä on tällä hetkellä jo sataviisitoistatuhatta koko kuopion kaupungin verran ja määrä vain lisääntyy nykyhallitus on tosiaan heittänyt kintaat maahan ja tämän takia julkiset menot jatkossa lisääntyvät kuten edustaja vanhanen jo lupasi te puhutte kilpailukykyloikasta te puhutte tuottavuusloikasta ties mistä loikasta ainoa varma loikka jonka te saatte on työttömyysloikka sdpn ehdottama vaihtoehto tuo kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa tässä ja nyt ja sdpn työtulovähennys keventää tavallisen ihmisen verotusta enemmän kuin hallitus pientuloisten ja ennen kaikkea keskituloisten verotusta meidän mallistamme hyötyy yhdeksänkymmentäseitsemän pilkku viisi prosenttia työntekijöistä hallitus sen sijaan suosii hyvätuloisia miksi

meidän täytyy pystyä muuttamaan tämän kansakunnan henkistä asenneilmastoa me kyllä pystymme kääntämään tämän vaikean taloustilanteen voitoksi se ei ole helppoa mutta me pystymme siihen työttömiin täytyy toivoa ja sitä uskoa ei epätoivoa säästöt täytyy tehdä oikeudenmukaisesti sekä kestävästi me emme kaipaa tänne epätoivon lähettiläitä joskin tosiasiat täytyy tunnustaa

tuntuu todellakin että iso kuva on edelleen hukassa ja ja tämä taloustilanteemme haasteellisuus ei edelleenkään ole auennut suurelle osalle oppositiota vaan ollaan edelleen valmiita lisäämään lastemme velkataakkaa edustaja yanarille toteaisin että kun rohkeus välttämättömiin toimenpiteisiin ei riitä niin teidän logoksenne sopisi hyvin tämmöinen hyvin raskasta velkareppua kantava lapsi kyllä teidän pitää kantaa vastuuta tulevaisuudestamme ja sdpltä kysyisin edelleen kuten täällä on jo useaan kertaa kysytty missä ovat nämä rinteen lupaamat kahden miljardin euron säästöesitykset joita maaliskuussa kovasti piditte esillä

puhemies tuossa äsken edustaja zyskowicz lataili huonoja perusteluja hallitus tekee niitä huonoja päätöksiä joita se koko ajan tekee tuolla hallitus vatuloi ja hutiloi päätöstensä kanssa kannattaisi tehdä tehdä hyviä päätöksiä pääministeri äsken sanoi että me emme jätä tekemättä mutta me kritisoimme teitä juuri niistä huonoista päätöksistä jotka

eivät tule todellakaan todellakaan parantamaan suomen taloudellista tilannetta en ole vieläkään saanut ministereiltä vastausta koulutusleikkauksiin liittyen puhutte siitä että suomessa on paljon rakenteellisia ongelmia mikä toki pitää paikkansa mutta millä tavalla sitten koulutusleikkaukset vaikuttavat suomen

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehdosta kun sitä oikein tarkkaan osaa lukea ja löytyy noin viisisataa miljoonaa euroa semmoisia menoleikkauksia jotka myöskin hallitus on esittänyt me olemme hyväksymässä ne ne löytyvät sieltä meidän budjetistamme sitten minä haluaisin todeta sen että meillä on olemassa tieto siitä mitkä puolueet ovat vuosina tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän viiva kaksituhattaviisitoista ottaneet velkaa suomessa eniten tässä on kuva siitä ja täällä on kokoomus yllättäen ykkösenä yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia euroa näitten vuosien aikana sitten täällä on sen jälkeen rkp sitten löytyy

ja vihreät sdp on toiseksi pienin velkaantujapuolue näissä vasemmistoliitto löytyy viimeisenä miten te selitätte tämän kehityksen arvoisat

rouva puhemies saksa oli suunnilleen samanlaisessa tilanteessa kuin suomi nyt noin viisitoista viiva kuusitoista vuotta sitten ja siellä sikäläinen liittokansleri teki ratkaisun jolla työmarkkinoita muutettiin olennaisesti sosialidemokraatit sopisi täälläkin ottaa opiksi sen jälkeen saksa on päässyt kasvu uralle suomessa nokia hämäsi koko yhteiskunnan valtaapitävät niin työntekijät kuin työnantajat että meillä olisi siihen elintasoon pysyvä oikeutus kun nokia menetti markkinaosuutensa suomen talous rojahti me olemme olleet tässä ongelmassa nyt noin kahdeksan vuotta emmekä näytä kovin helposti pääsevän ulos ellemme onnistu ja tuottavuuttamme sille tasolle että meidän tuotteemme kävisivät kansainvälisillä markkinoilla paremmin kaupaksi kuin nyt muuta ratkaisua jotta tästä tilanteesta päästäisiin

arvoisa puhemies nyt jos koskaan olisi yhteisen ponnistelun aika talouskasvun aikaansaamiseksi luulen että meillä on kohtuullisen yhtenäinen kuva taloudellisesta tilanteesta me käymme täällä lamppujen alla melkoista debattia väittelyä summista jotka ovat marginaalinen osa budjetin loppusummasta ja kuitenkin meidän pitäisi pystyä yhdessä viemään asiaa eteenpäin

talouspolitiikassa ja perintö on karmaiseva minä en halua moittia sitä enkä erikseen jäädä haukkumaan vaan meidän pitää katsoa eteenpäin mutta on aivan kohtuutonta sanoa että tämä hallitus on nyt jotenkin munannut me elämme tänä päivänä ministeri rinteen valmisteleman budjetin aikaa ei tämä hallitus ole vielä

me emme varmaan tätä historiankirjoitusta saa ihan täysin yhtäläiseksi niin että siihen varmaan jää eroja kyllä hyvä ottaa todesta kuitenkin nämä tosiasiat jotka edustaja rinne tässä edellä sanoi että kun tästä velkaantumisesta puhutaan ja siitä ollaan huolissaan niin jostain kumman syystä ne jotka siitä eniten täällä puhuvat ovat olleet eniten vastuussa sen velan synnyttämisestä siis vuoden kahdeksankymmentäseitsemän jälkeen kokoomus on vastuussa yhdeksänkymmenenyhdeksän miljardin euron velanotosta ja keskustakin pääsee lähes kuuteenkymmeneen miljardiin eihän tämä asioita vie eteenpäin ja me voimme tutkia näitä vaikka yhdessä salin ulkopuolella mutta totean kuitenkin että sdp on on jättänyt vakavasti otettavia ehdotuksia myös edustaja viitasen puheenvuorossa useita tel maksun alennus vaikuttaisi välittömästi kilpailukykyyn ja ostovoimaan tämän lisäksi rinteen malli työllistämiseen ja yrittäjän tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen sanokaa näistä jotakin arvoisat porvarit

ja heinäluoman puheenvuoron jälkeen voisi käyttää vanhaa sanontaa vale emävale tilasto kyllä sinänsä hauskalla tavalla kuvaatte näitä lukuja mutta eikö siinä ole pikkuisen merkitystä myöskin niillä vuosilla mitä hallituksessa on oltu mutta palaan tähän yhteiskuntasopimuskysymykseen pääministeri on ollut erityisen pitkämielinen kesästä asti hän on yrittänyt kaikin käytettävissä olevin keinoin saada työmarkkinajärjestöt yhteiseen pöytään ja sopimaan yhteisistä tavoitteista monta monta kertaa uskomattoman pitkämielisellä tavalla jos sdpn johto ja edustaja heinäluoma te olisitte halunneet ajatella isänmaan etua te olisitte sanoneet aktn puheenjohtajalle että höpö höpö nyt mennään neuvottelupöytään ja sovitaan asiat parempi ratkaisu kuin nyt teidän täällä moittimanne niin sanotut pakkolait mutta teillä on puuttunut oppositioaseman takia halu rakentaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä tämä on kylmä tosiasia joka on pakko sanoa

tämä työmarkkinatilannekin sitten puhutaan halki tosiasiahan on se että neuvottelut eivät ole edenneet sen jälkeen kun hallitus ilmoitti että miinus viisi prosenttia on ainut luku mikä hallitukselle käy ja otti tämän työnantaja asennon itselleen millä toimitusjohtaja häkämies entinen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja hänen työmarkkinajohtajansa ilkka oksala entinen kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri voisivat mennä sinne hallitukseensa ekn hallitukseen tarjoamaan vähempää kun sipilä on tarjonnut miinus viisi jos hallitus ottaa kannan ja menee työnantajapuolen asemaan niin neuvottelut ovat aika vaikeat sama se olisi toisinpäin jos te olisitte hyväksyneet palkansaajan kannat niin sitten olisi vaikeaa heidän tehdä yhtään huonompaa kuin mitä sipilä on luvannut te hoidatte tätä huonosti jos te vedätte pakkolait pois uskon että tulee parempi ilmapiiri ja tämä teidän toivomanne ratkaisu on meidän kaikkien toive että tulee sopu voisi toteutua

tämä puhe siitä että hallitus näissä neuvotteluissa asettui työnantajan puolelle on ihan huuhaata kysehän olisi siitä että tämä maa tarvitsee sen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kohentamista ja silloin kun tätä tavoitellaan hallituksen luonnollisesti on pyrittävä sellaisiin ratkaisuihin jotka kohentavat meidän kustannuskilpailukykyämme mikä kohentaa sitä että suomalainen työ menisi kaupaksi maailmalla ja sitä kautta saisimme tilauksia ja sitä kautta saisimme työtä kyse ei ole mistään

ja että tulos saavutetaan koska se on win win win siitä hyötyvät palkansaajat työnantajat ja koko yhteiskunta näin ollen hallitus ei halua tänne näitä niin sanottuja pakkolakeja vaan hallitus haluaa että syntyisi työmarkkinaratkaisu

puhemies edustaja vähämäki totesi kyllä aivan oleellisen asian tuossa ryhmäpuheessaan pohtiessaan että taloudestamme todellakin puuttuu puuttuu joustoja valuutta ei jousta työmarkkinat eivät jousta ja ja kun täällä on hehkutettu tuota ruotsin talouskasvua niin mikäpä sitä on hehkutettaessa kun kun kerran on niin että siellä on joustava valuutta ja ja joustavammat työmarkkinat kun täällä on sitten nyt ihmetelty valtion mahdollista puuttumista työmarkkinaneuvotteluihin työnantajan rooliin niin kyllä kai tämä mahdollinen rooli on ollut tiedossa

emu jäsenyyden alkuajoista asti kun itsenäisestä valuuttakurssipolitiikasta on luovuttu kyllä minäkin toivon ihan vakavasti ja haluan uskoa yhteiskuntasopimuksen syntymiseen ja asioista sopimiseen mutta jostakin vain on

arvoisa rouva puhemies suomen valttikortti on osaaminen se on varmasti kaikilla tiedossa tämän yhteiskunnan suuri kruununjalokivi ministeri puheenvuorossaan korosti että joudumme panostamaan talouteen ja työhön näihin ei voi panostaa panostamatta meidän osaamiseemme nyt on kuitenkin päätetty miljardien säästöistä koulutukseen on tulossa ennätysmäärä irtisanomisia irtisanomisia yliopistoihin ja kaiken lisäksi nämä leikkaukset vielä painottuvat erittäin etupainotteisesti se on hyvin surullista katsottavaa ja nähtävää eivätkä näistä mihinkään näiden tuhansien ja satojen asiantuntijoiden lausunnot eivätkä ennen kaikkea heidän pyyntönsä siitä että nyt on aika pysähtyä ja miettiä vielä suomen tila tarvitsee työtä meidän pitää tehdä asioita mutta suomen tila tarvitsee tällä hetkellä viisautta eikä valitettavasti tätä lyhytnäköisyyttä mitä näemme parhaillaan

ja heinäluoma tässä esittivät tällaista suhteellisen epätieteellistä velkakakkaraa ikään kuin velanotto olisi kysymys valinnasta mitä hallitus tekee ja ikään kuin nämä nähdyt vuodet olisivat täysin riippumattomia suhdanteista sdpn kävi säkä kun ei ollut hallituksessa vuonna yhdeksänkymmentäyksi tai kaksituhattayhdeksän kun talous tippui ja tippui ja romahti vastuun kantaminen on hyvinkin raskasta varsinkin vaikeina aikoina olisiko sdp pärjännyt ilman velanottoa laman laman aikana vuonna talouslaman aikana kaksituhattayhdeksän

nyt hirveästi syyllistä velanotosta rkptä koska rkphän tunnetusti on on aina hallituksessa niin että sillä ei pysty selittämään kovin paljon asioita tämä nykytilanne on varmaan poikkeus eikä jatku kovin pitkään mutta kokoomuksen ja keskustan osalta on pakko puhua tästä kun te olette koko syksyn puhuneet tästä hirveästä velkaongelmasta kun sitten katsotaan ketkä sitä velkaa suomelle ovat ottaneet niin mikäs siellä luuraa tilastojen ykkösenä se on meidän kokoomus yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia se on huikea summa en puhuisi tästä jos te olisitte nyt esittämässä semmoista budjettia joka ensi vuonna ottaisi vähemmän velkaa kuin tänä vuonna mutta ei te puhutte velan vaarasta ja otatte ensi vuonna enemmän velkaa kuin tänä vuonna ja se on huono juttu te joudutte tähän kierteeseen koska te ette satsaa työllisyyteen vaan te leikkaatte työllisyysmäärärahoja ettekä tee mitään todellisia toimia jotka auttaisivat tänä tai ensi vuonna te te olette leik kauskierteessä ja pahaa pelkään että stubb tuo tänne ensi helmikuussa uudet säästöpäätökset

yksi näistä kokoomuksen entisistä valtiovarainministereistä taitaa olla myös työväen presidenttimme tällä hetkellä mutta oikeastaan kysymykseni on tästä että meillä meillä on ollut ongelmia siinä että verotus on ollut aika kovaa suhteessa tähän tilanteeseen meillä tälläkin hetkellä kun puhutaan siitä että tämä ei ole oikeudenmukaista on solidaarisuusvero eläkeläisten raippavero solidaarisuusveron laajentamisen jatkaminen pääomatuloverotuksen kiristys pääomatuloverotuksen muuttaminen progressiiviseksi pääomaveron progression laajentaminen osinkoverotuksen kiristäminen ja niin edelleen ja niin edelleen minun huoleni on siinä rupeavatko nämä olemaan jo talouskasvua heikentäviä elementtejä tätä haluaisin kysyä niin pääministeriltä kuin

arvoisa puhemies meidän pitää tunnistaa se että että suomessa tarvitaan uudistuksia niitä tarvitaan sosiaaliturvaan että työn tekeminen kannattaisi meillä on pätkätyöläisiä freelancereita pienyrittäjiä itsensätyöllistäjiä jotka usein putoavat nykyään väliin näissä pienissä yrityksissä on isot työllistämisen mahdollisuudet ja kasvun mahdollisuudet meidän pitää panostaa palvelualoihin energiaremonttiin uuteen teknologiaan digitalisaatioon me tiedämme myös että työelämän pelisääntöjä pitää uudistaa ja tähän pitää saada työmarkkinajärjestöt mukaan

eri mieltä että niistä on hyötyä mutta me tiedämme että niistä on paljon haittoja pakkolait osaltaan ovat viemässä luottamusta työmarkkinoilta sopia paikallisesti itse näen niin että

talouden finanssivarallisuus elikkä eläkerahastot niin imfn tilastojen mukaan vain kuusi öljyrahastoissa kylpevää valtiota on vähemmän velkaantunut nettovelka asteeltaan kuin suomi syksyn kaksituhattaneljätoista tilastojen mukaan velkaantumisvauhti on kova ja velkaantumista pitää pystyä taittamaan mutta kysymys on siitä millä toimenpiteillä ja millä aikataululla ja kun kolmen ässän hallitus perustettiin ja siellä avokonttorissa he löivät kiinni nämä prosentit niin siinä tuli kyllä tällaista

se työmarkkinoiden yksi vakaustekijä mikä suomessa on aina ollut työmarkkinoiden hyvä toimivuus ja yhteisymmärrys ja toinen on tämä osaamisesta tutkimuksesta koulutuksesta leikkaaminen kannustan kyllä hallitusta pyrkimään isänmaan pelastamiseen mutta teillä on pahat valuviat tässä muutamassa hankkeessa toinen koskee työmarkkinoita ja

puhemies täällä on käyty tiukkaa keskustelua velkaantumisesta tuossa sdpn edustajat esittivät oman velkakellonsa mitä se tarkoittaneekin niin kuin tuossa on sillä logiikalla jos ajatellaan niin ilmeisesti perussuomalaiset olisivat suomen pätevin valtionhoitajapuolue ja ainoa voisin sanoakin että edustaja vähämäki on ottanut täällä hyvin asioita esille esille ja niitä voitaisiin tulevaisuudessa harkita jos tämä logiikka pätee tarvitaan kuitenkin luottamusta sitä on perätty

ja näitä lukuja kun täällä aina kysytään niin täytyy tunnustaa että pitää seurata lukuja tehdä niistä oikeat ratkaisut ja hallitus on minun mielestäni ainakin tehnyt hyvät ratkaisut kun se panostaa perusliikenneväyliin ja biotalouteen nämä ovat molemmat merkittäviä panostuksia millä parannetaan suomalaista työllisyyttä ja sitä kautta valtiontaloutta

arvoisa puhemies täällä on useissa puheenvuoroissa paljastunut tämän politiikan nykytila on pakko todeta että en ihmettele ettei kansa luota tämän salin päätäntäkykyyn täällä katsellaan ja kaivetaan syyllisiä eikä katsota eteenpäin tuntematonta lainatakseni emmä syyllistä kaipaa vaan lahtista ja ja konekivääriä nyt tarttee tehrä töitä eikä etsiä sitä

muun muassa niin että salin vasemmassa laidassa olisi hyviä suhteita sopijajärjestöihin ja nyt pitäisi ruveta yhdessä töihin eikä etsiä sitä syyllistä suomen talous on saatava kuntoon ja yhteiskuntasopimuksen aikaansaaminen on yksi askel siihen kukaan ei kaipaa näitä pakkolakeja

täällä on noussut lasten näkökulma esille muun muassa edustaja rantakangas näin se vain on että tämän päivän velka velka lankeaa lastemme maksettavaksi kokoomushan omassa eduskuntaryhmän puheessaan nosti esille sen että koulutukseen ja tutkimukseen tulee satsata heti kun taloudellista liikkumavaraa tulee juuri näin se on juuri sitä työtä jota pitää tehdä jotta meidän lapsillamme on tulevaisuudessa työpaikkoja selvää on että on erinomainen asia että hallitus on tehnyt

arvoisa edustaja eikö ole olennaista mitä siellä viivan alla on ja sdpn vaihtoehtobudjetti ottaisi yli kolmesataa miljoonaa vähemmän velkaa kuin tämä hallitus ottaa tämä hallitus on ottamassa enemmän velkaa kuin tänä vuonna tämä hallitus on lisäämässä velanottoa hurskaista puheista huolimatta ja tietenkään tässä nyt ei sitä

arvoisa puhemies jos ehkä sdpn varjobudjetissa lukuna on pienempi lisävelan otto niin sitä lukua huomattavasti isompi luku on kyllä se määrä niitä teidän veronkorotuksia ja menojen supistuksia jotka ovat täyttä höttöä niin kuin täällä on monta viikkoa käyty läpi mutta sitten tässä on esitetty monta kertaa täältä väite miksi emme lähde siihen fiskaaliseen devalvaatioon jota myöskin ekonomistit lausunnoissaan ovat esittäneet ettekö huomaa että itse asiassa yli kolmannes tästä hallituksen selviytymispaketista on nimenomaan työnantajamaksujen alentamista se rahoitetaan hallituksen paketissa sillä tavalla että julkisen sektorin työvoimakustannusten paineita kevennetään tekemällä hieman enemmän töitä olisitteko oikeasti mieluummin rahoittamassa sitä työnantajamaksujen välttämätöntä alentamista josta olemme ilmeisesti yhtä mieltä sillä että nostaisimme arvonlisäveroa kuten nämä

sitä sitten sillä että kevennetään muutenkin mahdotonta julkisen sektorin työvoimakustannusten taakkaa arvoisa puhemies on hyvä että tämä asia tuli esiin nimittäin tästä hallituksen taloudellinen tutkimuslaitos on kertonut että tämä rakennelma jonka olette tehneet tarkoittaisi yli viidentoistatuhannen työpaikan vähentämistä täältä julkiselta sektorilta ja sitä edes hallituksen omat muistiot eivät suosittele tässä tilanteessa

voinut ajatella että hallituksen esitys vähentäisi velkaantumista ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna mutta näin ei käy te otatte lisää velkaa me olemme tarjonneet
rakentavia vaihtoehtoja jotka helpottaisivat yritysten työllistämistä työllistämistä heti ensi vuonna yritysten kustannukset alas heti ensi vuonna kelpaako se hallitukselle kysyn enemmän käteen palkasta ja eläkkeistä heti ensi vuonna kelpaako se kokoomukselle vielä arvoisa puhemies kun täällä on kaksikymmentä sekuntia aikaa kysyn kokoomukselta te annoitte keskeisen vaalilupauksen juuri ennen vaaleja juuri ennen vaaleja te sanoitte että teidän perusfilosofianne on se että eläkkeitä ei voida verottaa kovempaa kuin työtä edustaja heinonen jopa totesi että tämä on eläkeläisten syrjintää jos heitä verotetaan enemmän aiotteko te muuttaa tämän linjauksen

mutta enemmän minuakin kuitenkin mietityttävät nämä viime päivien ja viime viikkojen taloussuhdanteet öljyn hinta on pohjimmillaan raaka aineet ovat alhaisina rahan hinta kaikkien näiden hinnat jatkossa tulevat nousemaan kysymys on siitä kykenemmekö tekemään pitkäaikaisvaikutteisia rakenteellisia uudistuksia vai otammeko lisää velkaa tämä on se vaihtoehto tämän asian kanssa tässä tullaan painimaan ja silloin ne joille merkitsee investointien vastakohtana ennustettavuus miettivät ottaako tuo valtio lisää velkaa vai kykeneekö se tekemään rakenteellisia uudistuksia sen tähden kannatan tätä linjaa tehdään rakenteellisia uudistuksia luodaan mahdollisuuksia investoida suomeen pitää parempaa työllisyyttä yllä ja sillä tavalla saadaan aikaan

rouva puhemies erityisesti edustaja rantakangas on kunnostautunut täällä moittimaan edellisiä hallituksia ja erityisesti edellistä hallitusta siitä että on seisoskeltu tumput suorana en minäkään tässä oodia edelliselle hallitukselle kaikista tekemisistä toki lähde tekemään mutta kun tämä hallitus on laittanut kärkitavoitteekseen biotalouden niin mitä tämä hallitus samaan aikaan tekee juuri siltä sektorilta tutkimuksesta ja kehityksestä ollaan leikkaamassa järjettömästi kun luken voimavaroihin ollaan keskitetty eli mitä tämä hallitus oikein ajattelee omien kärkihankkeittensa edistämisestä kun ei teillä ole yhtään konkreettista esitystä tässä kohtaa mitä te tekisitte edellisen hallituksen toimesta turun telakalla tehdään tällä hetkellä laivoja tulevaisuus näyttää hyvälle valtion aktiivisella toiminnalla ollaan näin pystytty tekemään

arvoisa rouva puhemies kun tässä on viitattu eri euroopan maihin saksaan ja ruotsiin niin tietenkin olisi ollut mukavaa että suomikin olisi saanut vastaavanlaisen perinnön kuin mikä siellä on kun talouskasvu on ollut korkea että sikäli kyllä olisi toivonut että demaritkin olisivat onnistuneet edellisessä hallituksessa ei ehkä olisi jäänyt tänne niin paljoa sitten nyt tehtävää onhan se aika erikoista että edellisessä hallituksessa kyllä leikattiin koulutuksestakin pohjois ja itä suomesta oikein kolme kertaa enemmän kuin muusta maasta oliko se tasa arvoista no ei ollut leikattiin kuntien valtionosuuksista laitoitte paineen kuntatalouteen kuusikymmentä prosenttia julkisen talouden tasapainottamisesta tuli kunnille oliko se reilua ei ollut mutta aina täytyykin mennä eteenpäin ja varmasti tekin vastuullisena puolueena

aina täällä salissa syytellään milloin mistäkin edellistäkin hallitusta ja nyt täytyy sitten tältä hallitukselta kysyä vaikka edustaja kulmunilta kun äsken näihin viittasit kuinkas monta näistä epäreiluista päätöksistä mitä viime kaudella sitten tehtiin te perutte ei yhtään yhtään päätöstä ei peruta kaikessa mitä te teette te teette lisää täällä on moneen otteeseen nostettu esille että tässä nyt ei hirveästi kannata syyllisiä alkaa etsimään se on ihan totta mutta on nyt aika vastuutonta että hallitus syyttää oppositiota että täällä muka vain velkaannuttaisiin kun meidän vaihtoehdossamme sdpn vaihtoehdossa otetaan kolmesataa miljoonaa vähemmän velkaa ja vielä siihen nähden että kun täällä syytetään että tänä vuonna eletään nyt rinteen budjetilla niin kyllä siinäkin budjetissa otettiin vähemmän velkaa kuin mitä hallitus ottaa nyt ensi vuodeksi että ei nyt kyllä velkaantumisen lisääntymisestä kannata oppositiota syyttää vaan siinä voi hallitus katsoa ihan omaan peiliin

puhemies edustajat heinäluoma ja räsänen tässä ovat ottaneet valtion velkaantumisen esille vuonna kaksituhattayksitoista silloinen hallitus otti keskeiseksi tavoitteekseen velkaantumisen lopettamisen lopettamisen ja miten kävi urpilaisen ja rinteen valtiovarainministerikausilla velkaannuttiin seitsemästäkymmenestäyhdeksästä miljardista yhdeksäänkymmeneenviiteen niin

pakkoruotsia eikö tällä samalla logiikalla kun nämä tekevät sen mikä pitää jos ne voimaan tulevat kyse ole hyötylaeista saadaan kustannuskilpailukyky kuntoon kyse on hyötylaeista tämä teidän pitäisi ottaa teidän logiikallanne myös ymmärrykseen niin kuin edustaja zyskowicz aivan oikein sanoi edellinen hallitus nosti yleistä arvonlisäveroa ruuan arvonlisäveroa lääkkeiden sekä lehtien arvonlisäveroa ja vielä energiaveroakin korotettiin nyt täällä ääni väristen puhutaan mutta mitä tehtiin viime kaudella muistelkaa

rouva puhemies äsken kuulimme että nykyinen hallitus olisi leikkaamassa lisää edellisen hallituksen päälle tämä ei alkuunkaan pidä paikkaansa esimerkiksi kuntapalvelujen osalta nykyinen hallitus ei leikkaa valtionosuuksia edellinen hallitus leikkasi noin kuusi miljardia ja se laittoi nimenomaan heikompiosaiset ihmiset vastuuseen ja kuntapäättäjät tekemään nämä hallituksen toimenpiteet nykyinen hallitus kantaa itse vastuuta ja kertoo avoimesti mistä ollaan leikkaamassa ja mitä

arvoisa rouva puhemies edustaja pekonen tuossa jo aikaisemmin kysyi erittäin tärkeän kysymyksen ministeriltä näin joulun alla meillä on täällä suomessa tälläkin hetkellä satatuhatta lasta jotka elävät köyhyydessä miten ministeriö ja ministerit ovat näitä lapsivaikutusarviointeja tehneet kun hallitus esittää lapsilisien jäädytystä leikkausta varhaiskasvatukseen leikkausta koulutuksiin leikkausta mutta on asiakasmaksujen korotuksia on ilta ja aamupäivätoiminnan korotukset lääkeomavastuiden korotukset tulossa ja nyt vielä palkka aleakin ajetaan todella voimakkaasti ja vahvasti ja karenssia sairauspäiviin ja ansiosidonnaisen vähennyksiä miten nämä vaikuttavat nämä kaikki yhdessä lapsiin tulevaisuuteemme täällä on oltu huolissaan siitä jääkö meidän lapsillemme kannettavaksi minkälainen velkataakka mutta minkälainen taakka jää niille lapsille kannettavaksi jotka eriarvoistuvat vanhempiensa sosiaalisen

puhemies on ehkä pöytäkirjoihin hyvä korjata muutama asia ensinnäkin sillä kahdentoista vuoden yhtämittaisella jaksolla kun sdp oli hallituksessa syntyi yli kolmesataatuhatta uutta työpaikkaa tästä velkaantumisesta edustaja elo kun viime me aloitimme niin kyllä suomi yli kahdeksan miljardia vuodessa ja sen me saimme lähes puolitettua mutta nyt kun perussuomalaiset tulivat hallitukseen jälleen velkaantumisen taso kääntyy nousuun ensi vuonna tämä on fakta mielipiteet voivat olla omia mutta tämä on fakta ja vielä tästä arvonlisäverosta ei täällä kukaan muu ole sitä arvonlisäveroa tänään esittänyt vain perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa sitä pohdiskeltiin se on fakta arvoisa puhemies hallitushan on ottanut keinokseen tämän pakkopolitiikan timo soini sanoi ennen vaaleja että työmies on palkkansa ansainnut ja että jos perussuomalaisia äänestät niin sitä saat mitä tilaat ja nyt tuli uusi termi kun sairaanhoitajalta viedään kuukauden palkka niin timo soini tai simon elo menee ja sanoo että tämä on hyötylaki hyötylaki

tätä keskustelua kun on seurannut ja opposition ja varsinkin demarien puheenvuoroja niin täytyy ihmetellä lueskelin tässä yhtenä iltana suomen pankin pääjohtajan erkki liikasen antamia totuuksia siitä miten suomen taloutta tulisi kehittää ja hän asetti ykköstilalle

korkeasti arvostama talousmies on pelkistänyt asiat aivan oikein mielestäni tämä tällainen kilpajuoksu siitä kuka on suurempi syyllinen tai syytön on naurettavaa aivan kuten pääministeri ja myös valtiovarainministeri omissa puheenvuoroissaan ovat sanoneet elämme suomen talouden vaikeinta vaikeinta aikaa tällä hetkellä ja nyt me kiistelemme täällä olemattomuuksista meidän pitää panna tämä maa kuntoon ja nämä liikasen teesit kolme kappaletta olkoot hyviä saatinkiviä sille tielle millä millä pääministeri sipilän hallitus tätä budjettia tekee meidän on saatava tämä maa käyntiin me emme pysty enää julkisia menoja kasvattamaan ainoa keino on saada vienti vetämään katsokaa vientilukuja ja työttömyystilastoja siellä on totuus
täällä listassa ovat vielä edustajat kärnä andersson kiuru kankaanniemi aalto ja sitten sen jälkeen valtiovarainministeri stubb

edellinen hallitus harjoitti kiristävää finanssipolitiikkaa ja otti velkaa tämä hallitus harjoittaa kiristävää finanssipolitiikkaa ja ja ottaa velkaa mutta mikä on se viimeisin hallitus suomessa joka on velkaelvyttänyt vanhasen kakkoshallitus finanssikriisin yhteydessä juurikin näin tämä velkakeskustelu on tässä mielessä täysin järjetöntä tärkeintä olisi nyt keskustella nimenomaan työllisyydestä kuitenkin on se keino millä me saatamme valtiontalouden kuntoon hallitus on nyt myöntänyt opposition olevan oikeassa mitä tulee lyhyen aikavälin vaikutuksiin leikkaukset pahentavat työttömyyttä joten minun nähdäkseni opposition tehtävä nyt on arvioida onko hallituksella sitten uskottavaa pitkän aikavälin ohjelmaa työllisyyden parantamiseksi tämä pakkolakipaketin lausuntokierros nyt osoittaa että sellaista hallituksella ei ole teillä ei ole työllisyysohjelmaa lyhyellä lyhyellä aikavälillä eikä teillä ole työllisyysohjelmaa pitkällä aikavälillä

puhemies huolemme valtion velkaantumisesta on yhteinen ja on tietysti totta että sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa summa on kolmesataa miljoonaa euroa pienempi se on hyvä sen sijaan pikkasen kaipaan tietoa miten se rahoitusveron tuotto miljoonaa euroa on laskettu hieman vasemmasta hihasta vedetty ruotsin mallin mukaan sitten toinen on tämä sitran ryöstö kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa mutta mennään yhteisiin ja positiivisiin asioihin ministeri stubb on ainoa kestävyysurheilua harrastava ministeri joka jaksaa täällä olla kiitos siitä mielelläni kuulisin ministerin näkemyksen siitä miten tiilikaisen johtaman neuvotteluryhmän tulokset suomen osalta johtavat positiivisiin vaikutuksiin ainakin uutisissa sanottiin että tuhansia jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja saattaa olla näistä ilmastoneuvottelun tuloksista tulossa miten hyödynnämme tämän mahdollisuuden parhaalla mahdollisella tavalla joka tyydyttää meitä kaikkia

miljardia on kokoomuksen ottamaa no ehkä ei joku on maksanut aina sitä välillä poiskin mutta mutta ei sillä päästä eteenpäin arvoisa puhemies täällä on syytetty että kilpailukykypaketti olisi ekn ekn laatima kyllä se on hallituksen laatima ja mehän tiedämme vai oletteko te sosialidemokraatit eri mieltä siitä että yritykset luovat työpaikat jos niillä on kilpailukykyä nyt yrityksillä ei ole kilpailukykyä ja siksi yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja palauttamiseksi tarvitaan kilpailukykypaketti hyvin yksinkertaista sillä ei siis ole mitään tekemistä ekn kanssa vaan se on tehty siksi että yritysten kilpailukyky palautuu

edustaja zyskowicz juuri poistui salista kun olin olin puuttumassa tähän hänen puheenvuoroonsa vihreiden esityksestä tuntuu että kokoomuksen edustajilla on käytössään erittäin vahvat miinuslasit nähdään vain ja ainoastaan miinusmerkkejä nähdään vain ja ainoastaan säästöjä ja unohtuu se että kun puhutaan budjetista niin puhutaan menoista sekä tuloista esimerkiksi vihreillä on kolmesataayksitoista miljoonaa euroa lisää tuloja ja

arvoisa arvoisa puhemies se on totta että tarvitsemme kilpailukyvyn parantamista ja jos nyt katsoo niitä esityksiä täältä oppositiosta tai vaikkapa työmarkkinajärjestöiltä on tullut niin jopa raimo sailas pitkän linjan virkamies totesi että jos tähän hallitus ei tartu niin sitten tässä ei liene kyse siitä että yritetään saada sopimus vaan ihan jostain muusta kun hän kommentoi sakn esitystä siihen hallitus ei tarttunut vaan sen sijaan te lähditte viemään näitä pakkolakiesityksiänne eteenpäin mutta arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies ehkä näin ensikantaan totean että en oikein uskalla antaa nyt sitten lukua tai prosenttilukua siitä mikä puolue on eniten suomea velkaannuttanut tähän asiantuntemukseni ei riitä teillä on siis tarkka tieto siitä miten tämä on mennyt hyvä kolme kokonaista huomiota haluan aloittaa oikeastaan siteeraamalla tätä erinomaista mietintöä jossa ensimmäinen virke kuuluu suomen talous on poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa ja jatkuu julkinen talous on ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät alijäämää myös bruttokansantuote on supistunut jo usean vuoden ajan

syyllistämään koska sellaista yksittäistä syyllistä ei varmaankaan siihen löydy tässä mietinnössä mainitaan muun muassa vientituotteiden heikko kysyntä huono kilpailukyky teollisuuden rakennemuutokset sekä venäjän kauppa seurauksena tästä tietysti on lisääntyvä työttömyys kun katsotaan asiantuntijalausuntoja niin tässä mietinnössähän todetaan että valiokunnan asiantuntijakuulemisessa hallituksen finanssipoliittisia linjauksia on pidetty lähtökohtaisesti oikeansuuntaisina

keskustelua siitä mitkä sitten hallituksen toimenpiteet ovat tässähän meillä oli tänään tarkoitus oikeastaan keskittyä budjettiin vuodelle kaksituhattakuusitoista mutta keskustelua on käyty vähän laajemmin talouspolitiikasta näin yleisesti meillä on todellakin kahdeksan tointa joita pyrimme tässä hallituksessa viemään eteenpäin ensimmäinen on julkisen talouden suunnitelma vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä jossa siis se sopeutuksen määrä on neljä miljardia euroa toinen on budjetti kaksituhattakuusitoista josta pikkasen ollaan myös tänään keskusteltu kolmas on kilpailukykypaketti pidän tätä enemmän kilpailukykypakettina siinä olemme todenneet että työmarkkinajärjestöille on edelleen ovi auki neljäs on maltillinen palkkaratkaisu emme missään nimessä tyrmää minkäännäköistä maltillista palkkaratkaisua joka työmarkkinajärjestöiltä tulee linkattiin se sitten vientiteollisuuteen tai ei viidenneksi on paikallinen sopiminen kuudenneksi sote ratkaisu seitsemänneksi normien kahdeksanneksi digitalisaatio digitalisaatio totean viimeisenä huomiona että se mikä minua huolestuttaa valtiovarainministerinä suomessa tällä hetkellä kaikista eniten on se muutosvastarinta jonka edessä me olemme on erittäin vaikeata tehdä minkäännäköistä muutosta olipa se sitten poliittinen muutos tai lainsäädäntöuudistus olipa se sitten työmarkkinauudistus meillä on erittäin jäykkä asenne yhteiskunnan uudistamiseen tänä päivänä ehkä se heijastuu myös tässä keskustelussa joka tänään täällä on ollut siis sekä hyvässä että pahassa minä uskon vahvasti siihen että meillä on edessä pitkä prosessi

arvoisa rouva puhemies syvemmällä kuin tiedämmekään rahaa ei ole työt karkaavat pörssiyhtiöt eivät kanna vastuutaan työttömyys nousee ja pakolaiskriisin hoitaminen vaatii miljardeja hallitus on puun ja kuoren välissä toisaalta pakolaiskriisi halutaan hoitaa humaanisti niin humaanisti että jopa terroristit saavat jäädä suomeen koska heitä todennäköisesti odottaisi kuolemantuomio omassa maassaan samat ihmiset jotka hyväksyvät tämän sulkevat silmänsä maahan pyrkijöiden ja maahan jo tulleiden turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden tekemiltä raiskauksilta ja rikollisuuden kasvulta me hoidamme asiamme teemme kaikille turvapaikanhakijoille täydelliset terveystarkastukset käsittelemme heidän turvapaikkahakemuksiaan perusteellisesti niin perusteellisesti että yksi hakemus vie neljä tuntia eli yksi poliisi käsittelee kaksi hakemusta per päivä kolmenkymmenentuhannen hakemuksen käsittely vie siis viisitoistatuhatta päivää samaan aikaan kun olemme valmiita antamaan kriisin hoitoon miljardeja meidän pitäisi pystyä pitämään yllä kaikki samat asiat kuin mitä meillä on ollut valitettavasti se ei onnistu meidän voimassa oleva lainsäädäntömme juurikin pakolaisia kohtaan on pakottavaa joten meidän on tehtävä se mitä tehdään nyt mutta arvoisa puhemies pitäisikö tehdä jotakin olisiko esimerkiksi muutettava joltain osin kaikkein pyhintä eli olisiko meidän muutettava osaltaan meidän perustuslakiamme alun perin perustuslaki on tehty kansalaisten turvaksi nyt se on niin tiukka että se syrjäyttää kantasuomalaiset ja kantasuomalaisten edut ikäväähän tämä on todeta mutta jonkun tämäkin on uskallettava sanoa ääneen lisäksi samalla kun aikaisemmin säädetty turvapaikanhakijoita koskeva lainsäädäntö pakottaa hallituksen ottamaan velkaa kriisin hoitamiseksi on hallituksen pystyttävä säilyttämään suomi sivistysvaltiona ja turvattava tarpeelliset hyvinvointivaltion perusteet meillä säilyvät tässäkin tilanteessa ilmainen peruskoulu neuvolatoiminta ja ilmaiset yliopisto opinnot vain muutaman mainitakseni jokainen lapsi on myös oikeutettu päivähoitoon sosiaaliturvamme on maailman parhaita meillä on myös varaa edelleen maksaa kaikille niin kansanedustajien kuin ministereidenkin lapsille lapsilisät tämä sali ei ollut valmis muuttamaan viime kaudella esimerkiksi lapsilisiä tarveharkintaisiksi vaikka yksi kauden pääministereistä totesi että ei heidän perheessään lapsilisiä tarvittaisi sali ei myöskään halunnut muuttaa sitä tosiasiaa että suomi maksaa liki viisisataa miljoonaa lapsilisiä ja kotihoidon tukia sellaisille ihmisille jotka eivät ole suomen kansalaisia eivätkä ole koskaan edes suomessa tämä on sitä yhdenvertaisuutta mitä edellinen hallitus halusi ja tämä on sitä eu politiikkaa jota täällä ei ole uskallettu koskaan kritisoida eikö olisi jo aika suurin ongelma meillä kaikessa tapauksessa on rahapula isot pörssiyhtiöt kuten wärtsilä eivät kanna vastuutaan yhtiöllähän menee hyvin tilauskirja on kunnossa mutta töitä ei teetetä suomessa wärtsilä liputtaa työt ulkomaille halvemman työvoiman maihin ja wärtsilä jakoi juuri joulun alla vaasassa toistasataa irtisanomislappua se ei lämmitä kenenkään sydäntä varsinkaan joulun alla jos ei koskaan muulloinkaan nyt tarvitaan yhteishenkeä nyt on etsittävä ne kolmesataakuusikymmentätuhatta piilotyöpaikkaa jotka maassa sitran mukaan ovat äärimmäisen tärkeää on että näissä työpaikoissa maksetaan sellaista palkkaa jolla elää yksinkertaisimmin se tapahtuu noudattamalla palkkapolitiikassa työehtosopimuksia silti on hyvä katsoa mitä paikallisella sopimuksella voidaan saada aikaan esimerkiksi työaikapankki voi hyvinkin auttaa yli syvimmän laman ilman irtisanomisia arvoisa puhemies tänään olemme kuulleet kriittisiä puheenvuoroja ja niin pitääkin olla kuitenkin olisi hyvä tunnustaa se että tämä hallitus ei ole ajanut maata tähän jamaan sen on tehnyt kaksituhattaseitsemän talouskupla kvartaalitalous ja keinojen puute puuttua näihin asioihin nyt maksamme velkaa mikä syntyi silloin kun uskottiin että pörssi antaa oikeaa kestävää rahaa ei antanut kvartaalit eivät koskaan luo pitkäaikaista taloutta ja kaikkien hyvinvointia ne kunnioittavat vain mammonaa eivät ihmistä

arvoisa puhemies

nopeasti väestön ikääntyminen heikentää talouden kasvun edellytyksiä ja kasvattaa julkisia menoja julkisen talouden velka tulee ylittämään vuoden aikana kuusikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen julkinen talous on edelleen alijäämäinen ja näköpiirissä ei ole merkittävää talouden kasvua hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteet julkisen talouden tasapainottamiseksi ja hallitus on sitoutunut kuromaan umpeen kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen hallitus on sitoutunut myös siihen että vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi lähtien ei enää eletä velaksi velaksi ne ovat kunnianhimoisia tavoitteita mutta täysin ja mahdollisia hallitus on sitoutunut myös julkisen talouden sopeutustoimenpiteisiin jotka on pääsääntöisesti sisällytetty nyt käsillä olevaan vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen kuitenkin tulemme näkemään säästöjä vielä seuraavinakin vuosina budjetin yhteydessä keskustelu on keskittynyt säästöihin ymmärrettävästi on kuitenkin painotettava sitä että ei hallitus emmekä me hallituspuolueiden jäsenet kuvittele leikkausten olevan avain onneen ne ovat välttämättömiä julkisen talouden tasapainon sekä velkaantumiskehityksen hidastamiseksi ja lopulta pysäyttämiseksi nousuun tähtäävät toimet ovat kuitenkin rakenteellisia uudistuksia sote uudistuksella haetaan niin pysyviä säästöjä kuin palveluiden parempaa saatavuutta eläkeuudistus vastaa osaltaan kestävyysvajeeseen hyvä puhemies tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet on luotu viisikymmentä vuotta sitten ja sen päälle on rakennettu koko ajan lisää nyt kun sitä maailmaa jolle tämä perusta luotiin ei ole enää olemassa on meidän tehtävämme ja meidän tärkein työmme luoda uudet perustukset sellaiset jotka soveltuvat tähän aikaan ja joiden rakentamiseen emme enää lainarahaa tarvitsisi tärkein askel perustuksien rakentamisessa on työmarkkinoiden uudistaminen työ ja korkea työllisyys on kaiken perusta nykyisellä työllisyysasteella emme pysty rahoittamaan menojamme rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi ja kilpailukyvyn ja luottamuksen palauttamiseksi kilpailukykypaketti on merkittävä askel mutta työpaikkojen syntymisessä vielä tärkeämpää on paikallisen sopimisen edistäminen suomen yksi merkittävimmistä kilpailuhaitoista on tällä hetkellä jäykät työmarkkinat oikein toteutettuna paikallisella sopimisella voidaan vastata tähän haasteeseen lisäksi me tarvitsemme laajaa laajaa pohdintaa työn kannustimista ja sosiaali ja työttömyysturvaan kattavaa kokonaisuudistusta kyse on pitkän aikavälin tavoitteista eikä tuloksia kannata odotella viiden kuukauden jälkeen etenkään kun uudistuksia ei vielä ole pantu toimeen mitään ylimääräisiä rahoja ei siis ole jaettavana mutta valtiovarainvaliokunnan esittämät lisäykset ovat oikeansuuntaisia perusopetuksen laadun turvaaminen sekä kerhotoimintaan panostaminen ovat tärkeitä juuri nyt kun peruskoulu läpikäy suurta muutosta kerhotoiminta tarjoaa koululaisille mielekästä tekemistä kun vanhemmat ovat vielä töissä kerhoharrastaminen vähentää harrastamisen kustannuksia ja tukee lapsiperheiden arkea työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön merkitystä ei voi liialti korostaa nyt kun työttömyysaste on korkea on hyvin tärkeää varmistaa etteivät nuoret tipahda yhteiskunnan ulkopuolelle toivoisin menolisäyksen painottuvan erityisesti etsivään nuorisotyöhön missä osaavat ruohonjuuritason toimijat tekevät merkittävää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi arvoisa puhemies vietimme juuri suomen itsenäisyyspäivää suomi on nykypäivänä paljon muuta kuin tuolloin yhdeksänkymmentäkahdeksan vuotta sitten kun maamme itsenäistyi suomi on edelleen yksi maailman rikkaimmista maista bruttokansantuote on lähes viisikymmentätuhatta euroa henkeä kohden meillä on luonnonvaroja ja maailman puhtain luonto meillä on lähes ilmainen terveydenhuolto meillä on kaikille ilmainen koulutus maailman parhaimmat neuvolat erittäin pieni lapsikuolleisuus ja korkea eliniän ennuste se että olemme nyt joutuneet rakenteellisen ongelman eteen ja samalla olemme laskusuhdanteessa antaa vain lisää perspektiiviä siihen miten hyvin asiat meillä oikeastaan ovat suomen hyvinvointi rakennettiin työllä ja tähän meidän tulisi jälleen päästä lainarahalla elämisen sijaan

arvoisa

salissa on pitkin syksyn aikaa keskusteltu paljon näistä koulutusleikkauksista ja jos joku puolue esittää sitä että koulutusleikkaukset pitää ensi vuoden osalta perua niin on vähintäänkin vastuullista esittää sitten vaihtoehtoisesti mistä nuo rahat sinne otetaan tästä

on saatu syksyn mittaan toinen keskustelu

ensi vuoden osalta siis korvaisimme nuo koulutusleikkaukset uudistamalla kilometrikorvausjärjestelmän niin että jatkossa se kulukorvaus kattaa vain työajosta koituvat kulut ja säästöt kohdistuvat tuon kulukorvauksen päälle tulevaan ansiottomaan verotuloon tässä on plus sataneljäkymmentä miljoonaa euroa lisäksi tekisimme maltillisen vähennyksen työmatkakuluvähennykseen tästä saadaan plus viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa esitämme siis kilometrikorvauksen tasoa muutettavaksi nykyisestä neljästäkymmenestäneljästä sentistä kolmeenkymmeneenviiteen senttiin kymmeneentuhanteen kilometriin saakka ja kahteenkymmeneenviiteen senttiin sen ylittäviltä kilometreiltä ja nyt siihen varsinaiseen pihviin jota edustaja zyskowicz

se säästö syntyy näistä

näitä on kolme pointtia kiinnittäkää huomiota ensimmäinen pointti julkinen työnantaja säästää työntekijöille maksettavasta kilometrikorvausten määrästä yksi pointti kohta kaksi yksityinen työnantaja säästää työntekijöille

se voi maksaa enemmän veroja kohta kolme jos yksityinen työnantaja maksaa enemmän kilometrikorvauksia työntekijälle työntekijä maksaa osan noista kilometrikorvauksista takaisin ansiotuloveron

tekee tappiota ja verotulot eivät lisäänny tätä tappiota ei pidä kattaa ainakaan vihreiden mielestä kansalaisten veropussista kilometrikorvausten kautta tätäkö kokoomus tahtoo tappiollisia yrityksiä tuetaan veronmaksajien pussista kilometrikorvausten kautta jos sitä työajoa on todella paljon työnantajan on syytä korvata auto työntekijän käyttöön eikä operoida näiden kilometrikorvausten kautta ja jos kilometrikorvausjärjestelmää käytetään todellisten kulujen kattamisen jälkeen verottomien lisäeurojen hankintaan kyseessä on yksi verovälttelyn muoto kilometrikorvauksen uudistukseen tehdyt säästöt eivät perustu vihreiden omiin laskelmiin vaan eduskunnan tietopalveluiden laskelmiin

edustaja zyskowiczille kuvan espoon tapiolasta kymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista missä edustaja zyskowicz on kokoomuksen ympäristö energia ja ilmastopolitiikasta vastaavan kai mykkäsen kanssa yhteisessä tilaisuudessa tosiaan kai mykkänen muun muassa esittää omassa sinivihreässä vaihtoehtobudjetissaan ja leikkauslistassaan seuraavaa kilometrikorvausten ylikompensoivan osan poistaminen sataseitsemänkymmentä miljoonaa työmatkakuluvähennyksestä kolmannes pois kaksisataakymmentä miljoonaa euroa edustaja zyskowicz vihreät esittävät miljoonaa euroa säästöä ja työmatkakuluvähennyksestä viittäkymmentäkahdeksaa miljoonaa euroa

jos ben zyskowicz olit paikalla espoon tapiolassa kuten kuvastakin nähdään kun mykkänen esitteli pakettinsa

miten silloin tuo esitys ei ollut vielä valehtelua tai humpuukia toisin kuin nyt kun vihreät esittävät samaa paitsi maltillisemmassa muodossa ja eduskunnan tietopalveluiden laskelmien kautta koska joulunaika on välittämisen ja ystävyyden aikaa toimitan myös tämän puheeni ja kuvat ja edustaja mykkäsen laskelmat edustaja zyskowiczille

puhemies kiitän edustaja aaltoa ystävällisestä joulutoivotuksesta mutta tein tämän kysymykseni siitä miten näistä kilsakorvauksista säästämällä saadaan se sataneljäkymmentä miljoonaa euroa tein sen jo alkusyksystä jotta edustaja aallolla ja hänen ryhmätovereillaan olisi ollut aikaa esittää minulle se laskelma herra puhemies pakko on äsken kuulemani jälkeenkin todeta että en ole tällaista laskelmaa nähnyt enkä saanut ymmärrän kyllä mistä ne säästökomponentit kuten edustaja aalto puheenvuorossaan kertoi mutta en ole nähnyt sitä laskelmaa miten päästäisiin sataanneljäänkymmeneen miljoonaan euroon vuositasolla minäkin olen sitä mieltä että kilometrikor vauksissa on ylikompensaatiota ja olen valmis niitä leikkaamaan ja uskon että nykyinenkin hallitus tulee tähän asiaan vielä palaamaan mutta sitä laskelmaa en ole nähnyt enkä nytkään kuullut miten siitä saadaan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa

arvoisa puhemies kiitos edustaja aallolle että pääsin osaksi tätä joululahjaa yksi joululahja on siis hankittu omalta osaltani totean että tässä varjobudjetissani minkä edustaja aalto tunteekin teen aika merkittävän painopisteen siirron kulutuksen verotukseen tulojen ja työn verotuksesta se sisältää muun muassa kahden miljardin kevennyksen ansiotuloverotukseen ja lukuisia muita toimenpiteitä ja osana tällaista isoa pakettia todellakin kyllä silloin kilometrikorvauksista ylikompensoivaa osaa olisin valmis keventämään mutta en halua että sitä irrotetaan osasta kokonaisuutta tietenkin jos kaksi miljardia kevennettäisiin ansiotuloveroja niin silloin niiden henkilöiden osalta jotka tällä hetkellä kilometrikorvausta nauttivat se kokonaisvaikutus olisi

en halua tähän yksityiskiistaan mennä syvemmälle mutta minulle se tuli valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön ympäristölle haitallisten tukien arviointiprojektista vuodelta kaksituhattakolmetoista sen perusteita voi sitten kysyä asianomaisilta tahoilta kiitos
edustaja aalto voi ihan rauhassa istua hetkeksi koska hän saa puheenvuoron sitten kun hänen puheenvuoroansa kommentoivat ovat sen kommentointinsa tehneet sen jälkeen edustaja aalto saa viimeisenä kommenttipuheenvuoron tämä on normaali meno

arvoisa puhemies tämä kilometrikorvaus on asia mikä keskusteluttaa ja minäkään en lähde kiistämään näitä lukuja mitä edustaja aalto tässä esitti miksei se voisi olla sitten kolmekymmentä senttiä kilometri jos se niin hyvin tuottaa lähtökohtaisesti kilometrikorvauksia kuitenkin maksetaan silloin kun työntekijä joutuu käyttämään omaa autoaan ja se neljäkymmentäkolme senttiä on arvioitu jossain minulla on sellainen käsitys että siitä rahasta kaikki menee kulutukseen jossain vaiheessa ostetaan auto ja jossain vaiheessa polttoainetta ja jossain vaiheessa jotain muuta kun täällä edustaja aalto sanoi että se on palkanlisä tai kompensaatio voi se olla sitäkin mutta se raha kulkee suomalaisessa yhteiskunnassa minusta se on ihan perusteltua että tämä tämä on tällaista käytännöllistä rahaa

arvoisa herra puhemies kiitoksia myös tulleesta ohjeistuksesta pidän tämän myös mielessä kuten edustaja mykkänen toi esiin tämä sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa oli myös vihreillä pohjana tässä kun lähdimme arvioimaan näitä mahdollisia korvaavia yksi yhteen vaihtoehtoja koulutusleikkauksille joista itse edustaja zyskowicz sanoi aikaisemmin että jos tämmöisiä tulee hallitus ottaa ne käyttöön vähintäänkin harkittavaksi nyt ne ovat tulleet mutta ainoa vastaus mitä on tähän mennessä saatu kun näistä on puhuttu on että ne ovat valehtelua ne ovat humpuukia

ja nyt varsinainen puheenvuoro edustaja lohi

arvoisa puhemies tähän alkuun pari kommenttia tähän kilometrikorvausdebattiin joka täällä käytiin äsken ensinnäkin täytyy todeta että jos puhutaan ylikompensaatiosta niin kyllä siihenkin

täytyy sanoa että ne jotka ajavat paljon työkseen siis korostan ne jotka ajavat työkseen paljon kyllä tarvitsevat myös kohtuullisen kulkuvälineen niin että se on turvallinen ja sillä on on hyvä ajaa sitten jos niitä kilometrikorvauksia tulee siis paljon eli työnantaja maksaa työajoista paljon jokaisella työnantajalla on kyllä kyky arvioida ja myös kyky tehdä ratkaisuja siitä tarjoaako työntekijälle vaihtoehtoisen ratkaisun vaikkapa vuokra auton

on eniten velkaannuttu enemmän tai vähemmän maamme taloushistoriaan mahtuu kyllä monenlaisia vaiheita ja tuota velkaantumista pitää aina punnita myös sitä vasten mikä on suomen bruttokansantuote menneitä ei voi muuttaa ja siksi nyt mieluummin pitäisi keskittyä tulevaisuuteen kuin harrastaa niin sanottuja arkeologisia kaivauksia kun katsoo tulevaisuuteen niin hyvä lähtökohta on tosiasioiden tunnustaminen on pakko tunnustaa että suomi velkaantuu kyllä nyt huolestuttavaa vauhtia vienti ei vedä entiseen malliin ja kun nämä säästötoimenpiteet eivät ole kenellekään mukavia ja miellyttäviä joudumme itse kukin katsomaan aika ajoin peiliin ja kysymään ovatko nämä välttämättömiä minusta tästä asiasta viime viikolla edustaja ala nissilä käytti erinomaisen ja havainnollisen puheenvuoron kun hän kertoi että suomeen vuosittain syntyy noin kuusikymmentätuhatta lasta ikäluokan koko on noin kuusikymmentätuhatta kun me tätä suhteutamme meidän me otamme velkaa ja olemme ottaneet viimeisen seitsemän vuoden aikana

hyvän ja tarpeellisen pakkauksen valtio panee tähän äitiyspakkaukseen noin sadantuhannen euron velkakirjan jokaista lasta kohden tämä auttaa suhteuttamaan mikä on tämä meidän velkaantumisvauhtimme ja että jotain on tehtävä täällä etenkin vihreitten ja ja vasemmistoliiton puolesta on käytetty puheenvuoroja että voisimme velkaantua vielä lisää ja pantaisiin mieluummin sadankahdenkymmenentuhannen euron velkakirja sen sadantuhannen euron velkakirjan lisäksi sinne sinne äitiyspakkaukseen tämä kertoo sen että jotakin meidän on tehtävä näin ei voi jatkua sen takia me tarvitsemme suunnanmuutosta jonka hallitus on nyt tekemässä meidän on pakko kaikkialta hieman sopeuttaa valtiontaloutta meidän on saatava kilpailukykyä parempaan suuntaan jotta työpaikkoja lähtee syntymään suomeen

kilpailukykyä parantavaa lakipakettia eteenpäin elleivät työmarkkinaosapuolet pääse asiasta sopimukseen mutta arvoisa puhemies kaiken synkkyyden keskellä johon meille onneksi talvi tuo lumentulon kautta hieman valoisuuttakin tänne joulun tullessa haluan korostaa näiden synkkien puheenvuorojenkin keskellä sitä että meidän on samalla kun me kerromme totuuden rohkaistava suomalaisia ja luotava tietyllä tavalla näköalaa tulevaisuuteen niin että kun me nyt teemme oikeita ratkaisuja ja me saamme kilpailukyvyn paranemaan me saamme työpaikkoja luotua suomeen niin tästäkin me vielä selviämme suomella on erinomainen pohja rakentaa tulevaisuuden menestystä jos me vähän suhteutamme niin vaikka me joudumme koulutuksesta leikkaamaan ja vähän kaikkialta leikkaamaan edelleen meillä suomessa on maailman mittaluokassa erinomainen koulutusjärjestelmä tämänkin jälkeen vaikka me subjektiivista päivähoito oikeutta hieman rajaamme korostaen vanhempien omaa kasvatusvastuuta edelleen meillä on maailman mittakaavassa erinomainen ja ainutlaatuinen järjestelmä meidän terveydenhuoltojärjestelmämme on erinomaisella tasolla vaikka siihenkin tarvitaan rakenteellisia uudistuksia sen takia voimme sanoa että meillä on erittäin hyvä maa ja monessa suhteessa me voimme olla kiitollisia siitä että tätä maata on rakennettu hyvään suuntaan

arvoisa herra puhemies

miljardin menot onko se riittävästi sitä on epäilty taisi olla ex kansliapäällikkö erkki virtanen joka arveli yhtä pilkku viittä miljardia tämä budjettiin otettu summa on arvio siltä pohjalta että tänä vuonna tulee runsas kolmekymmentätuhatta ja ensi vuonna viisitoistatuhatta turvapaikanhakijaa

joka budjettiin on sisällytetty

menestyminen edellyttää sitä että turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan hyvin voimakkaasti otetaan tehokkaat toimenpiteet käyttöön ja tätä edellytämme kuntatalouden osalta todettiin että ensimmäisen kerran vuosiin on niin että kuntata lous ei kärsi ensi vuoden talousarviossa pitkään on pitkään on leikattu kuntien valtionosuuksia nyt sitä ei tehdä ja tämä on erityisen tärkeää siksi että kuntien tärkeät peruspalvelut voidaan ensi vuonna toteuttaa nykyisellä tasolla koska leikkaukset iskisivät kaikkein heikoimpiin ihmisiin jotka ovat julkisten palvelujen runsaimpia käyttäjiä hyvä siis näin arvoisa puhemies yleisestä talouspolitiikasta valiokunta kuuli professoreita ja muita asiantuntijoita minulle jäi hämmästynyt käsitys siitä kun nämä olla viisi professoria katsoivat talouden tilannetta hyvin lyhytnäköisesti ja arvioivat vain näitä sopeuttamis eli säästötoimenpiteitä mutta eivät kiinnittäneet mielestäni riittävää huomiota pitemmän aikavälin toimenpiteisiin joita hallitus nyt vie määrätietoisesti eteenpäin niin kuin vastuullisesti pitääkin tehdä on ikävää että tänä syksynä ei pystytty järjestämään julkista koko eduskuntaa koskevaa kuulemista talouspolitiikasta ehkä keväällä valiokunta sellaisen järjestää kuitenkin torstaina kymmenes kahdettatoista pääjohtaja erkki liikanen julkisti suomen pankin näkymät ja toimenpide ehdotukset joissa joissa pankki kuvaa sitä tilannetta mikä maassa on ja sitä mitkä ovat näkymät toivonkin että jokainen edustaja tutustuu suomen pankin nettisivuilta löytyvään aineistoon se on paljonpuhuvaa ja se osoittaa että hallituksen linja on ainoa oikea se saa täyden tuen suomen pankin asiantuntijoilta se on kaukana siitä mitä vasemmisto oppositio edustaa joka haluaa vain velkaelvytystä jatkaa vaikka sillä ei ole tähän mennessä saatu tulosta arvoisa puhemies suomen pankin katsauksessa todetaan miten huoltosuhde on heikentynyt ja heikentyy erittäin rajusti kalvolla neljä on tästä hyvä havainnollinen esitys edelleen suomen pankki toteaa että elintasoa pidetään yllä velkaantumalla lisää erityisesti vihreille ja vasemmistoliitolle on tärkeää tutustua tähän liikasen lukemiin ne ovat karmeaa luettavaa näin ei kerta kaikkiaan voida jatkaa pääjohtaja liikanen esitti kysymyksen miksi alijäämää joudutaan pienentämään nyt ja hän vastaa julkisen velan kasvu olisi pienempi ongelma jos odotettavissa olisi vahvaa talouskasvua pidemmän aikaa eli näin ei ole meillä ei ole vahvaa talouskasvua näkyvissäkään siksi alijäämää on nyt nopeasti pienennettävä toiseksi hän toteaa että suomessa nyt otettavaa lisävelkaa joudutaan tulevaisuudessa hoitamaan tilanteessa jossa nykyistä pienempi osa väestöstä on työiässä tämä on se tosiasia meidän väestökehityksen osalta joka luo synkkiä näkymiä talouteen ellei nyt tartuta ja tehdä niitä toimenpiteitä joita hallitus ajaa eteenpäin kolmanneksi hän toteaa että ikärakenne painaa julkisen talouden näkymiä ja lisävelkaantuminen rasittaa niitä edelleen eli ikärakenne meillä vanhenee koko ajan ja se luo suuria paineita tulevaisuuteen tämä on otettava erityisen vakavasti huomioon myös tänä päivänä ennen kuin se on myöhäistä arvoisa puhemies pääjohtaja liikanen esitti toisen kysymyksen entä jos sopeutus lykätään pitkälle tulevaisuuteen hän vastaa että mikäli sopeuttaminen jätetään tekemättä nykyiset nuoret joutuvat paitsi vastaamaan terveys ja hoivapalveluista sekä eläkkeiden rahoituksesta niiltä osin kuin niitä ei ole rahastoitu myös hoitamaan edellisen sukupolven lisääntyneen velkaantumisen ja hakemaan työpaikkaa taloustilanteessa jossa talouden ongelmia ei vieläkään ole ratkaistu tämä on niin vakavaa tekstiä suomen pankilta tutkimusten pohjalta tehtyä analyysia että se on kyllä koko eduskunnan syytä ottaa vakavasti huomioon kun päätöksiä teemme kukaan meistä ei halua leikata koulutuksesta ei perusturvasta eikä monesta muustakaan kohdasta mutta vaihtoehtoa oppositio ei ole esittänyt sosialidemokraattien vasemmistoliiton vihreiden vaihtoehto on reaalimenot jotka katetaan virtuaalituloilla ja tämä pohja ei kerta kaikkiaan ole kestävä tulevaisuutta ajatellen meidän on nyt tehtävä tässä vaiheessa etupainotteisesti nämä leikkaus ja sopeutumispäätökset hallitusohjelman liitteessä kuusi on lueteltu ne jotka hallitus aikoo toteuttaa ja joista valtaosa tehdään nyt jo ensi vuoden alusta kun ne otettiin hallitusohjelman liitteeseen aika yksityiskohtaisesti niiden niiden yksityiskohtaiseen valmisteluun lakiesityksiksi ei jäänyt riittävästi aikaa ja sen tähden joissakin kohdissa tuli sellaisia

vetänyt pois tai luopunut näistä esityksistään mutta pääsääntöisesti aivan valtaosin hallitus on edennyt niin kuin sen on pitänytkin ja tällä tiellä on turvallista

arvoisa puhemies

tältä vuosikymmeneltä valitettavan tutussa tilanteessa suomen talous on edelleen taantumassa ja ulkoa tulevaa uuden kasvun sykäystä ei ole kovasta odottelusta huolimatta näköpiirissä suomalaisten arjessa sataanviiteenkymmeneen vuoteen pisin talouden matalasuhdanne näkyy epävarmana toimeentulona ja työttömyytenä yli kolmensadanviidenkymmenentuhannen työttömän tilanteessa jossa meidän työikäinen väestömme on vähentynyt jo pitkään pitäisi viimeistään kertoa meille päättäjille sen kuinka syvällä suomen talous tällä hetkellä kyntää pelottavinta on kuitenkin se että ulkomaisten investointien vähyyden vuoksi suomi tulee pysymään kauan poissa muiden maiden jo vuosia nauttimasta kasvusta suomalainen osaaminen ja työ eivät myy maailmalla eivätkä suomalainen talous ja yhteiskunta houkuttele riittävässä määrin ulkomaalaisia toimijoita sijoittamaan rahojaan sen sijaan ulkomainen raha investoinnit sekä yritykset tuntuvat hakeutuvan moniin naapurimaihimme kuten ruotsiin ja viroon syynä tähän ei ole parempi ilmasto koulutetumpi väestö tai olennaisesti parempi logistinen saavutettavuus vaan työn kilpailukykyisempi hinta toimivammat rakenteet ja kevyempi byrokratia sekä kuten ministeri stubb totesi kaikkien näiden maiden asenne uutta kohtaan kun globalisaation edellytykset on näissä maissa sisäistetty ovat nämä yhteiskunnat uudistaneet itsensä uuteen ympäristöön paremmin sopiviksi meillä suomessa asiat ovat olleet toisin isoa kuvaa ei olla haluttu myöntää vaan muutoksesta on tehty uhka sen seurauksena rakenteiden globalisaation ja euroympäristön vaatimuksia vastaavaksi on viivytelty viimeiseen asti arvoisa puhemies eduskuntavaalien jälkeen muodostettu uusi hallitus on ensimmäinen pitkään aikaan jossa suomen muuttunut taloudellinen asema on vihdoin tunnustettu suomi halutaan palauttaa kasvulla hyvinvointinsa rahoittavaksi maaksi rohkeasti uudistamalla matka tavoitteeseen myönnetään kuitenkin pitkäksi ja myös vaativaksi pelkällä hymistelyllä tästä ei selvitä vaan muun muassa holtittoman velkaantumisen laittaminen kuriin vaatii meiltä rajujakin säästötoimenpiteitä nyt käsiteltävässä vaalikauden ensimmäisessä budjetissa näkyy luonnollisesti tämä säästöpuoli koska suomen velkaantumisvauhti on niin nopeaa säästöjä joudutaan kohdentamaan isoimpiin menoluokkiin kuten koulutukseen ja sosiaalietuuksiin kannattaa myös muistaa että esimerkiksi puolustushallinto ja puolustusvoimat kantoivat oman osuutensa säästämisestä viime vaalikaudella muutenkaan nykyisessä sisäisessä tai ulkoisessa turvallisuustilanteessa säästäminen puolustuksesta tai poliisista ei voi tulla kysymykseen sen takia valtiovarainvaliokuntakin osoittaa lisärahoitusta niin puolustuksen sisäisen turvallisuuden tarpeisiin säästöjen tekeminen etupainotteisesti on hallitukselta tietoinen valinta tekemällä vaikeimmat päätökset heti niistä koituvat väistämättömät haitat esimerkiksi kansalaisten ostovoimaan voidaan minimoida jatkossa lisäksi hallitus voi keskittyä loppuvaalikauden kasvua luovien ja suomen asemaa vahvistavien rakenneuudistusten toteuttamiseen arvoisa puhemies oppositio oppositio on tehtävänsä mukaisesti arvostellut ärhäkästi hallituksen linjaa ison kuvan sijasta oppositio on keskittynyt yksityiskohtiin samaan aikaan opposition omat vaihtoehdot pois lukien ehkä ja kdn ovat olleet hataria huoleton velanotto sitran ryöstäminen kilometrikorvausten leikkaaminen rahainsiirtovero ja suomalaisten eläkeläisten rahan käyttö työnantajamaksujen tilapäiseen alentamiseen eivät ole uskottavia keinoja suomen isojen ongelmien ratkaisemiseen

arvoisa puhemies

arvotonta mututietoa niin kuin helsingin sanomien päätoimittaja mukka eilen kirjoitti tiedettä virkamiesetiikkaa tai oikeusjärjestelmää ei tulisi valjastaa lyhyen tähtäimen poliittisten tavoitteiden käsikassaroiksi yhteiskunta on pulassa jos totuus joustaa ja kuulluksi tulevat vain valitut arvoisa puhemies valiokunnissa ei ole koskaan kuultu näin paljon kritiikkiä hallituksen esityksiä kohtaan koskaan ei ole kuultu näin paljon kriittisiä kommentteja budjettiesityksen virallisten tavoitteiden ja todellisuuden välisestä ristiriidasta onko hallitus viemässä suomea markkinauskoisesti kohti suurempia tuloeroja ja yhteiskunnallisia levottomuuksia työllisyysmäärärahoja leikataan leikataan rajusti koulutus ja sen myötä edelläkävijäosaamisemme joka voisi viedä meidät uuteen kasvuun on suurimpien leikkausten kohteena kasvua ja työpaikkoja tukevat toimet loistavat poissaolollaan hallitus puhuu velkaantumisen vaaroista mutta ottaa kuitenkin aiempaa hallitusta enemmän velkaa erityisen haitallista on se että työllisyysmäärärahoja leikataan ja työllisyystoimet ovat aivan riittämättömät pitäisi huomata että jos työllisyyspolitiikassa epäonnistutaan on vaarana alijäämän kasvaminen ja uudet leikkaukset arvoisa puhemies erityisen vahingollisia suomalaiselle edelläkävijäosaamiselle ovat ja osaamiseen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvilla leikkauksilla vaarannetaan korkeakoulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ennen kaikkea kavennetaan resursseja elintärkeältä perustutkimukselta jonka pohjalta kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

takaamaan laadukas varhaiskasvatus subjektiivisen päivähoidon rajaus vaarantaa koulutuksellisen tasa arvon sillä osa aikaisen päivähoidon laatu laskee kokopäiväiseen verrattuna muun muassa suurempina ryhmäkokoina perheen tilanteen muuttuessa lapsi saattaa joutua vaihtamaan ryhmästä toiseen mikä ei ole hyväksi lapsen kehitykselle leikkaukset varhaiskasvatuksesta ovat lyhytnäköisiä ja ne tulevat tulevaisuudessa kalliiksi korjaavina toimenpiteinä on myös syytä olla huolissaan monien seniorikansalaisten tulevaisuudesta paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää rokotetaan korottamalla muun muassa lääkkeiden omavastuuosuutta ja sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja eläkeläiset eivät myöskään saa samoja verovähennyksiä kuin palkansaajat ja näin ollen heidän verotuksensa on hallituksen toimin muita tiukempaa eläkeläisten ja paljon sairastavien taloudellinen asema heikkenee huomattavasti seuraavien neljän vuoden aikana näitä päätöksiä on kovin vaikea useampi ikäihminen ajautuu köyhyysloukkuun jossa raha ei kerta kaikkiaan riitä enää elämiseen arvoisa puhemies muutama sana köyhän lapsen tilanteesta suomessa joka kymmenes lapsi elää köyhässä perheessä pitkään toimeentulotukea saavien perheiden osuus on kasvanut kaksituhatta luvulla moni lapsi ja nuori elääkin köyhyydessä pitkään mikä heikentää heidän hyvinvointiaan monin eri tavoin ikävä kyllä lasten köyhyys tulee nyt lisääntymään sillä hallituksen leikkauspäätökset vaikuttavat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin hallitus kumoaa lapsilisän indeksisidonnaisuuden lisäksi se kohdistaa heikennyksiä lapsiperheille monelta suunnalta vanhempainpäivärahaa ja lomakarttumaa leikataan päivähoitomaksuja sekä pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan lasten päivähoito oikeutta rajoitetaan ryhmäkokoja nostetaan lisäten lasten välistä välistä eriarvoisuutta myös työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut huononnukset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu ja yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat lapsiperheisiin viime hallituksen aikaansaannostakaan pieni ja keskituloisten perheiden verotuksen lapsivähennystä ei enää hallitus jatka mikä osaltaan pienentää lapsiperheiden tuloja lapsiperheiden toimeentulon heikentäminen ja palveluista leikkaaminen vaarantavat lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla jotka ovat suurimmassa köyhyysriskissä näiden päätösten seuraukset

arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä on tyytymätön hallituksen eriarvoisuutta kasvattavaan budjettiin ja siksi esitämme vastalauseessa lausuttua epäluottamusta hallitukselle hallituksen ylimitoitetut leikkaukset vaarantavat työllisyyden suotuisan kehityksen koulutukseen kohdistuvat mittavat leikkaukset nakertavat suomen osaamisperustaa tavalla joka vie pohjaa pois tulevaisuuden kasvulta myös kehitysyhteistyöstä ja luonnonsuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa jolla ei rakenneta parempaa tulevaisuutta tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta arvoisa puhemies täällä on perätty vihreiltä vaihtoehtoa hallituksen eriarvoisuutta lisäävälle ihmisten kärsimystä lisäävälle ja taloutta ja työllisyyttä kurjistavalle politiikalle esittelen tässä vihreän budjetin joitain eroja hallitukseen verrattuna vihreä eduskuntaryhmä tekisi vähemmän leikkauksia koulutukseen kehitysyhteistyöhön luonnonsuojeluun kaikkein pienituloisimpien etuuksiin kuin istuva sipilän hallitus vihreät tähtää julkisen talouden tervehdyttämiseen kahdessa vaalikaudessa eli hallitusta maltillisemmassa tahdissa näin kun teemme emme syö kasvun eväitä emme omilla toimillamme pahenna työttömyyttä toisin kuin istuva hallitus vihreiden tavoitteena on seitsemänkymmenenneljän prosentin työllisyysaste siinä missä hallitus tavoittelee seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta mutta lyhyemmässä ajassa meidän leikkauksemme vahvistavat kotimarkkinoita ja työllisyyttä emme tee sellaisia leikkauksia joilla syvennämme eriarvoisuutta ja viemme edellytyksiä talouden kasvulta ja työllisyysasteen kasvulta koulutus ja tutkimusleikkaukset korvaamme ympäristölle haitallisten tukien karsimisella koko vaalikauden ajan vihreiden veroratkaisu on tuloeroja kaventava oikeudenmukaisuutta lisäävä köyhyyttä vähentävä vaikutus gini kertoimeen on nolla pilkku kolmekymmentäkolme prosenttiyksikköä tuloerojen kaventumisen hyväksi me nostaisimme kunnallisveron perusvähennystä noin neljääntuhanteen euroon mikä lisäisi pienituloisten eläkeläisten ja etuudensaajien käteenjääviä tuloja me kaventaisimme tuloeroja siten että listaamattomien yhtiöiden osinkoverojen huojennuksia karsittaisiin reippaasti säätäisimme solidaarisuusveroon lisäportaan samoin pääomatuloveroihin pääomatuloveroihin säätäisimme lisäportaan kuudenkymmenentuhannen euron kohdalle näillä toimin tuloerot kaventuisivat ja köyhyys vähenisi ja mikä parasta kaikkein varakkaimmat eivät edes huomaisi mitään vaikka he maksaisivat vähän enemmän veroja vaikutus heidän tuloihinsa olisi kuitenkin sen verran pieni vihreiden kahden vaalikauden mittainen talousohjelma tähtää työllisyyden ja talouden kohentamiseen samalla kun talouden tuotannon ja kulutuksen kestävyyttä lisätään kulmakiviä ovat energiavallankumous ja muut globaalit kasvualat kuten cleantech älykkäät yhdyskunnat ja kiertotalous joilla pääsemme juuri pariisissa sovittuun ilmastosopimukseen ja toteutamme kansallisella tasolla niitä keinoja jotka ovat aivan välttämättömiä

alennamme työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kynnyksiä otamme käyttöön perustulon vahvistamme yrittäjyyttä ja monin eri tavoin tuemme pienyrittäjyyttä mitä istuva hallitus ei paljosta puheesta huolimatta ole tekemässä panostamme koulutukseen ja tutkimukseen ja sillä tavalla luomme edellytyksiä uudelle viennille ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille ja tasa arvon vahvistumiselle samoin edistämme maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä

oli vasemmistoliiton ja vihreitten ryhmäpuheet jotka enemmänkin laittoivat minut miettimään sitä milloinka nämä puolueet menevät yhteen koska ne olisi voinut pitää sama puolue sama kummankin ryhmäpuheen tietysti heitä yhdistävä tekijä on myös se että he olivat molemmat viime hallituksessa mutta eivät sitten kuitenkaan sitä hallituksen kestäneet loppuun saakka vaan päättivät lähteä hallituksesta kesken kautta pois taisi olla itse asiassa vihreille toinen kerta peräkkäin hallitusvastuussa mutta arvoisa puhemies talouden tasapainottaminen on ehdottomasti tämän hallituksen ykköstehtävä se maan menot ovat suuremmat kuin tulot on perusongelma ja päätöksiä tämän kehityksen katkaisemiseksi on tehtävä juuri nyt ja tässä me tunnustamme ja tunnistamme että ne päätökset ovat kipeitä mutta ne pyritään tekemään mahdollisimman oikeudenmukaisesti meidän tulee panostaa kärkihankkeisiin meidän pitää sitä kautta saada kasvua aikaiseksi mutta sen lisäksi me tarvitsemme voimakkaita rakenteellisia muutoksia siitä yksi osa on nyt

hallituksella on valmistelussa ja tällä kaikella tarkoituksena on parantaa meidän kilpailukykyämme eilisessä helsingin sanomissa oli erittäin hyvä vertailu toimittaja elina kervisen tekemä siitä mikä ruotsin ja suomen tilanne on ja kyllä ne luvut olivat erittäin synkkiä ruotsissa viimeinen neljännes oli kasvua kolme pilkku yhdeksän meillä nolla pilkku kaksi alas vienti ruotsissa viisi pilkku seitsemän ylös meillä alas kolme pilkku neljä työllisyysaste kolme meillä kuusikymmentäkahdeksan pilkku kolme työttömyys ruotsissa seitsemän pilkku seitsemän meillä yhdeksän pilkku kuusi ja oikeastaan kirsikkana kakun päällä julkisen talouden velka ruotsissa suhteessa bkthen meillä neljäkymmentäneljä pilkku seitsemän jo tämän pitää herättää siihen että me tarvitsemme täällä suomessa voimakkaita rakenteellisia ratkaisuja joilla me pystymme parantamaan kilpailukykyämme verotuksellisesti tämä nyt käsittelyssä oleva budjetti oli varsin teknisluonteinen siellä ei mitään suuria verotuksellisia uudistuksia tullut pieni ja keskituloisten verotusta tullaan keventämään ja se tulee työtulovähennyksen kautta neljäsataaviisikymmentä miljoonaa ja sillä on ilman muuta myönteinen vaikutus ostovoimaan pieni ja keskituloisilla

solidaarisuusvero tulee olemaan voimassa koko kauden ja sen alarajaa laskettiin joten tuloerot tulevat vähenemään hallituksen tulee alkavan vuoden aikana laittaa liikkeelle niitä verotuksellisia uudistuksia joita hallitusohjelmassa lukee siellä yrittäjävähennys investointien varaus verotettavasta tulosta ja nämä ovat sellaisia verotuksellisia uudistuksia joilla pystytään saamaan aikaan kasvua ja painopiste tuleekin siirtää nyt selkeästi verotuksellisiin kokonaisuudistuksiin teknisten tarkistuksien sijaan mutta on täysin selvää että nämä mitä on tehty muutamien haittaverojen korotukset ovat sellaisia me omalta osaltamme tulemme tätä taloustilannetta tukemaan arvoisa puhemies tämä taloustilanne on erittäin haastava suomen tämän vuosikymmenen talouskasvu on heikointa sitten tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun tällä vakavuudella tämän salin tulee suhtautua myös niihin omiin esityksiin joita oppositiosta tulee ja hyvin mielellämme me haluamme kuulla kuinka oppositio tulee vastuullisesti tuomaan oman osansa näihin meidän yhteisiin taloustalkoisiimme

arvoisa herra puhemies kuluneen syksyn aikana olemme olleet poikkeuksellisen suurten asioiden äärellä historiallinen turvapaikanhakijoiden määrä haastaa yhteiskuntaamme uudella tavalla terrori iskut ja väkivallanteot ovat tuoneet pelon ja turvattomuuden takaisin eurooppaan taloustaantuma jatkuu edelleen työttömyys on lisääntynyt investoinnit laahaavat eikä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa ole onnistuttu monista yrityksistä huolimatta

saadaan kasvuun vain työtä ja työllisyyttä lisäämällä yrittäjyydellä sekä rakenteellisia uudistuksia tekemällä oikopolkuja ei ole ensi vuoden budjetti sisältää vaikeitakin leikkauksia mutta keskeisintä on miten onnistumme kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavassa kilpailukykyloikassa työmarkkinoiden joustavuutta lisäävissä uudistuksissa kuten paikallisen sopimisen edistämisessä ja työttömyysturvan uudistamisessa sekä kuntatehtävien ja turhien normien purkamisessa

palvelualoilta matkailu ja ravintola ala on yksi niistä potentiaalisimmista matkailu ja ravintola ala työllistää nykyisin noin sataneljäkymmentätuhatta suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin euron verotulot alalle olisi mahdollista luoda jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina mikäli saamme purettua kilpailukykyä jarruttavaa turhaa sääntelyä

johtuen puolustus ja turvallisuusasiat ovat puhuttaneet paljon puolustusvoimat on ollut viime vuosina jatkuvien toimintamenopaineiden kohteena erityisesti muuttuneessa toimintaympäristössä tämä on erityisen haastavaa onkin tärkeää pitää kiinni puolustusvoimien budjetin korottamisesta parlamentaarisen selvitysryhmän esittämällä tavalla uskottava puolustus vaatii euroja eli riittävää resursointia materiaalihankintoihin ja toimintamenoihin puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimille kohdennetut lisäleik kaukset ja velvoitteet sekä kustannustason nousu ovat johtaneet tilanteeseen jossa esimerkiksi puolustusmateriaalia ei ole mahdollista hankkia tarvittavaa määrää tasokorotus hankintabudjettiin joudutaankin pitkälti kohdentamaan toiminnan pyörittämiseen erityisesti varaosien hankkimiseen puolustusvaliokunta on omassa budjettilausunnossaan varoittanut että jatkuessaan tämä huolestuttava kehitys johtaa suomen puolustuskyvyn rapautumiseen esimerkiksi ilmavoimille on kertynyt viime vaalikauden säästöjen ja lisääntyneen operatiivisen toiminnan seurauksena koulutusvelkaa yli kaksituhattaseitsemänsataa hn lentotuntia koulutusvelan kurominen kiinni nykyisellä toimintamenokehyksellä on mahdotonta ensi vuonna hornet hävittäjien lentotunnit laskevat mitä ilmeisimmin yhdeksästätuhannesta kahdeksaantuhanteenkahdeksaansataan lentäjien riittävä kouluttaminen ja lentotuntien turvaaminen ovat keskeinen osa suorituskyvyn säilyttämistä oman merkittävän lisähaasteensa puolustushallinnolle tulee lähivuosina aiheuttamaan eläkeuudistus sotilaseläkeiän nostaminen kahdella vuodella tulee leikkaamaan ammattisotilasreservin määrää muutoksesta aiheutuvia seurauksia ei voida korvata ilman huomattavia lisäkustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna positiivisena asiana ensi vuoden budjetissa voidaan puolustushallinnon osalta pitää neljänsadantuhannen euron lisäystä maanpuolustusjärjestöille tämä on tervetullut muutos talousarvioesityksen alkuperäiseen leikkaukseen verrattuna vapaaehtoisella maanpuolustuksella on tärkeä rooli yleisen maanpuolustustahdon ja reservin suorituskyvyn ylläpitämisessä ja kohottamisessa arvoisa puhemies kuten kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tänään aikaisemmin todettiin ensi vuoden budjetilla tehdään pieni mutta välttämätön osa siitä valtavasta urakasta joka hallituksella ja eduskunnalla on suomen talouden suunnan kääntämisessä haasteita riittää monilla eri sektoreilla on olennaista ennakoida ja varmistaa turvallinen yhteis elo vaikeinakin aikoina ja nähdä kirkkaana kokonaiskuva ja suomen etu niin mielessä kuin teoissa

arvoisa puhemies missä on hallituksen tulevaisuudenusko meille on tuotu hyväksyttäväksi talousarvioehdotus joka sisältää tulevaisuuteen panostamisen sijaan karuja leikkauksia taloudellisesti vaikeina aikoina eteenpäin katsovat tahot panostavat koulutukseen ja osaamiseen varmistaakseen paremman tulevaisuuden mutta ei tämä hallitus se suuntaa rajuja leikkauksia kaikille koulutuksen tasoille varhaiskasvatuksesta yliopistoihin alakoulusta elinikäiseen oppimiseen

luonnon monimuotoisuus ovat kaikkein kriittisimmät tekijät koko ihmiskunnan elinmahdollisuuksien säilymisessä talousarviossa maahanmuuton hoitamiseen on satsattu merkittävästi se on hyvä pelkkä raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkein tärkeintä on ettemme sulje ja eristä maahanmuuttajia yhteiskuntamme ulkopuolelle suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevinta on että saamme tänne tulleet mukaan rakentamaan yhteiskuntaamme meidän tulee huolehtia että tulijat pääsevät nopeasti kielikoulutukseen ja osallisiksi suomalaiseen työelämään erilaisin tavoin jokaista joka jostain syystä suljetaan ulkopuolelle uhkaa syrjäytyminen ja välinpitämättömyys yhteiskuntaa kohtaan silloin ei silloin ei halua kantaa korteaan yhteiseen kekoon tämä ei koske vain maahanmuuttajia yhtä lailla nuoria jotka jäävät ilman tukea pitkäaikaistyöttömiä joiden osaaminen ei kelpaa vammaisia joiden työpanosta ei arvosteta köyhiä jotka sysätään toivottomuuteen hyvän tulevaisuuden rakentamisessa on tärkeää pitää kaikki mukana hallituksen päätökset ovat päinvastaisia sen leikkaukset kohdistuvat jo ennestään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lisäten tuloeroja ja eriarvoisuutta arvoisa puhemies on toisenlainenkin kestävämpi tapa hoitaa vaikea taloudellinen tilanne kuin tulevaisuudesta leikkaaminen siksi kannatan edustaja alanko alanko kahiluodon tekemää epäluottamuslausetta me vihreät olemme vaihtoehtobudjetissamme esittäneet talouden tasapainottamista maltillisemmin kahden vaalikauden aikana näin kotimainen kysyntä ei heikkene rajusti kuten hallituksen esityksessä emme halua kasvattaa tuloeroja päinvastoin jättäisimme kaikkein heikoimmassa olevien leikkaukset tekemättä ja sen sijaan nostaisimme pääomaverotusta ja solidaarisuusveroa koulutusleikkaukset voidaan perua leikkaamalla ympäristölle haitallisista tuista nuo tuet kohdistuvat pääosin fossiilisiin polttoaineisiin ja täten kiihdyttävät ilmastonmuutosta tässä on siis käsillä varsinainen varsinainen win win tilanne johon hallituksen kannattaisi tarttua

on myös pk yrittämisen helpottaminen hallituksen esittämä viiden prosentin yrittäjävähennys saa vihreiden tuen arvoisa puhemies viikonloppuna pariisissa saatiin aikaan ilmastosopimus jonka tavoitteena on hillitä maapallon lämpiäminen alle kahteen asteeseen tämä tarkoittaa maailmanlaajuista energiavallankumousta suomen tulee olla tuon vallankumouksen eturintamassa siirtymällä fossiilisesta energiasta uusiutuviin luomme kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja ilmastoystävällisillä ratkaisuilla on valtavat maailmanlaajuiset markkinat emme saa hukata näitä vientimahdollisuuksia ja tuomia työpaikkoja jälleen on käsillä win win tilaisuus johon on tartuttava julkisia investointisatsauksia tulee suunnata clean techiin samoin julkisia hankintoja jolloin yrityksemme saavat referenssejä kotimarkkinoilla mikä helpottaa niiden pääsyä vientimarkkinoille

miljoonaa rikospoliisille harmaan talouden tutkintaan se raha tulee takaisin runsaiden korkojen kera

arvoisa herra puhemies edustaja mikkonen niin kuin lukuisat vihreiden kansanedustajat antaa vihreät eivät leikkaa koulutuksesta he eivät leikkaa kehitysyhteistyöstä he eivät leikkaa perheiltä eivät pienituloisilta mutta kun heidän puheenjohtajansa edustaja niinistö oli hallituksessa jossa toki mekin olimme niin silloin leikattiin lapsilisistä nyt ei leikata leikattiin perusopetuksesta luovuttiin oppilaitosten perustamishankkeiden rahoituksesta

myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja viitaselle ja sitten edustaja mikkoselle ja sen jälkeen menemme

että sen kaltaiset asiat kuin isot säästöt ja leikkaukset ja se miten ne kohdentuvat ovat jotain pikkunäppärää näpertelyä hyvänen aika sanokaa se nyt niille ihmisille ja niille kaikille kriitikoille jotka ovat esimerkiksi vastustaneet koulutussäästöjä ja sanoneet että niillä

arvoisa puhemies kiitos edustaja heinäluomalle joka kertoi juuri tämän mikä on on toinen osa tästä että totta kai me nyt puhumme ensi vuoden budjetista jos aikaisempina vuosina on jo vedetty jotkut kohdat niin tiukoille että ihmiset ihmiset ovat köyhyysrajalla niin ei silloin enää voida samoista kohdista leikata se on aivan selvä juttu samoin on koulutuksessa viime kaudella siihen

me olemme valmiit rakenteellisiin muutoksiin kuten sosiaaliturvan remonttiin sote remonttiin nämä ovat kaikki niitä joihin me olemme valmiita mutta me emme halua leikata kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja lisätä eriarvoisuutta ja tuloeroja koska se ei ole pitkän päälle kestävää

arvoisa herra puhemies

ja kahden seuraavan vuoden osalta muun muassa että suomi on vuonna kaksituhattakuusitoista yksi euroalueen heikoiten kasvavista talouksista suomen talouden ongelmat ovat pitkäaikaisia ja rakenteellisia vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen erityisen paljon ovat vähentyneet vienti ja vientialojen yritysten investoinnit tuottavuuden kasvu jää hyvin hitaaksi ja heikkenee nämä ovat olleet keskeisellä sijalla kun ensi vuoden talousarviota on laadittu eli hallitus on ottanut nämä suomen pankin ennusteet huomioon nyt käsittelyssä on sipilän hallituksen ensimmäinen talousarvio se on loppusummaltaan viisikymmentäneljä pilkku neljä miljardia ja kuten suomen pankin katsauksesta todettiin nyt budjetti on tehty erityisen vaikeana aikana se on vaikea talouden tilanteen osalta velkaantuminen kasvaa ja ensi vuoden jälkeen suomella on velkaa noin satakuusi miljardia euroa se on lisäksi vaikea työllisyyden osalta suomessa on työttömiä noin neljäsataaviisikymmentätuhatta eli meidän on kaikkemme tehtävä sen eteen että tätä työttömien määrää saadaan pienennettyä sipilän hallituksen talousarvio perustuu hallitusohjelmaan jossa kilpailukyvyn parantaminen on keskeinen tavoite me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia jotka tähtäävät tähtäävät kestäviin vaikutuksiin kilpailukyvyn parantumisen myötä me saamme investointeja ja myöskin työpaikkoja täällä käydyssä palautekeskustelussa oppositio on järjestelmällisesti moittinut ja antanut kuvan että nyt koulutus suomessa romutetaan se on harhaa toimintaa tehostetaan ja lisäresursseja koulutukseen tulee muun muassa kilpailukykyhankkeiden kautta toinen kysymys on ollut se että pelätään että nyt suomessa päivähoito romuttuu ja lasten tulevaisuus vaarantuu tämä on niin ikään harhaa päivähoidon ryhmäkoon kasvaminen yhdellä lapsella ei tule missään tapauksessa vaarantamaan lapsen kehitystä suomalaista varhaiskasvatusta ei ole rakennettu niin veitsenterälle että yhden lapsen lisääminen ryhmään romuttaisi varhaiskasvatuksen ja tekisi ammattiosaajan työn työn mahdottomaksi kasvattaa uusia sukupolvia arvoisa herra puhemies talousarvioesityksessä väylähankkeet ovat keskeisellä kehityksen sijalla hallitus tulee panostamaan tulevina vuosina kuusisataa miljoonaa euroa väylä ja tiehankkeisiin ne ensisijaisesti työllistävät mutta toteutuessaan ne myöskin mahdollistavat elinkeinojen kehittymisen tässäkin salissa on useasti todistettu biotalouden tarpeesta ja sen kehittämisestä nämä tulevat nimenomaan parantamaan niitä valtiovarainvaliokunnan talousarviokäsittelyssä hallituspuolueiden kansanedustajat lisäsivät talousarvion loppusummaa neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla tästä summasta tulevat saamaan osansa veteraanit myös koulutus peruskoulujen laadun parantamisen kautta työpajatoimintaan lisätään määrärahoja ja myöskin etsivään nuorisotyöhön sisäinen turvallisuus on nyt mitä ajankohtaisin osa alue ja siellä niin suojelupoliisi poliisi rajavartiosto kuin myöskin maanpuolustusjärjestöt tulevat saamaan lisää määrärahoja myöskin elinkeinopolitiikka ja viennin edistäminen ovat keskeisellä sijalla muun muassa pohjanmaalla vaasan vaalipiirissä viexpo vientiosuuskunta joka vuosittain toteuttaa toistasataa vienninedistämishanketta tulee saamaan osansa maa ja metsätalousministeriön pääluokka saa noin neljä miljoonaa euroa mistä muun muassa neljä h toiminta eli hyvin tärkeä nuorisotyö kautta koko suomen saa

lisäksi elinkeinojen kehittäminen neuvontajärjestöjen työn kautta on keskeisellä sijalla arvoisa puhemies haasteita yhteiskuntamme saa tästä maahanmuuttotilanteesta ja ennusteet lähtevätkin siitä että tulevina vuosina me saamme varmasti varautua vuosittain satojen miljoonien lisäkustannuksiin maahanmuuton hoitamisessa

budjetin aivan ratkaisevan tärkeä kysymys on miten budjetti vastaa työllisyystilanteen haasteeseen niin kuin edustaja pia viitasen ryhmäpuheenvuorossa todettiin oli siis kaksi tärkeää asiaa oli rakkaus ja sitten oli työ ja kun rakkaudesta ei voi valtiovalta päättää niin jäljelle jää tämä työhön vaikuttaminen hyvinvointiyhteiskunnan kohtalo on siitä riippuvainen että useampi käsipari on töissä sitä kautta kertyy enemmän verotuloa ja sitä kautta turvataan myös eläkkeiden maksu ikävä tosiasia on että hallitus ei ole tähän haasteeseen budjettiesityksessään tarttunut päinvastoin hallitus vähentää työllisyyden hoitoon liittyviä määrärahoja dramaattisella tavalla peräti sataviisikymmentä miljoonaa euroa olosuhteissa joissa työttömyys on kääntynyt uudelleen nousuun olosuhteissa joissa talouden pohjassa on tapahtunut hyvin kielteistä kehitystä olosuhteissa joissa juuri talouskasvun vauhdittamiseen ja työpaikoista huolehtimiseen pitäisi satsata vanha nyrkkisääntö on että työllisyysasteen nosto vaikuttaa hyvin dramaattisella tavalla koko julkisen talouden tasapainoon yhtä hyvin valtion verotuloihin kuntien verotuloihin kuin myös eläkerahastoihin prosentti työllisyysasteessa ylöspäin on julkisen talouden tasapainossa miljardin euron kokoluokkaa oleva tilanteen parantuminen ja tuo prosentti on lähellä kolmeakymmentätuhatta työllistä kun hallitus on asettanut sinällänsä oikean työllisyystavoitteen hyvin kunnianhimoisen sellaisen satakymmentätuhatta työpaikkaa vaalikauden aikana joutuu toteamaan että ensi vuonna tästä ei ole toteutumassa näillä näkymin juuri mitään tämä soittaa hälytyskelloja kun kasvun hyväksi ei tehdä uusia toimia toisin kuin ennen eduskuntavaaleja muun muassa keskusta hyvin vetreästi puhui tuossa vanhassa salissa moneen eri kertaan että säästöillä ja leikkauksilla tästä suomi ei selviä tarvitaan panostuksia kasvun hyväksi niin ollaan tilanteessa että valtionvelka uhkaa kääntyä uudelleen nousuun niin kuin olemme tänään saaneet kuulla tämä budjettiesitys vastoin hallituspuolueiden aikaisempia kannanottoja ei suinkaan vähennä valtion velanottoa vaan lisää sitä tähän vuoteen nähden se on ikävä uutinen me olemme hyvin lähellä

josta pääministeri stubb ennen viime eduskuntavaaleja varoitti tuijottamalla silmät kipeiksi säästölistoja keskittymällä leikkauspolitiikkaan voidaan joutua tilanteeseen että ollaan näivettymisen kierteessä kun ja jos näin menee niin sitten ollaan käsittelemässä uusia leikkauslistoja noteerasin että stubb ei vastannut kysymykseen onko edessä uudet säästölistat näiden entisten säästölistojen päälle kun kasvu ei lähde liikkeelle edustaja viitanen omassa puheenvuorossaan tämän vaaran nosti esille ja tästähän valtiovarainvaliokunta sai informaatiota viime viikolla jos näin käy se on tietysti esimerkki siitä että hallituksen talouspolitiikan pohja on pahasti pettämässä hallituksen tärkein hanke jolla se sanoo vaikuttavansa asioihin on tämä pakkolakipaketti on kuitenkin aiheellista huomata että jos se ylipäänsä tulisi voimaan mitä suuresti epäilen tai pidän näitä hankkeita perustuslain usko että ne tulevat hyväksyttyä eli jos ajatellaan että tämä menisi jostain kumman syystä lävitse niin se astuisi voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista todellisuudessa ja vaikuttaisi sen jälkeen näin ollen koko tämä vuosi ja ensi vuosi olisivat menetettyä aikaa kasvun ja työllisyyden kannalta

sen takia demareiden minun mielestäni erittäin järkevät ehdotukset ovat paljon käyttökelpoisempia eli työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen jo ensi vuoden alussa vaikuttaisi suoraan yritysten työvoimakustannuksiin ja se myös toisi palkansaajille lisää ostovoimaa koska maksun alennuksesta hyötyisivät sekä työnantajat että työntekijät

toivonkin että nyt kun myös elinkeinoelämän puolelta on osoitettu vihreätä valoa tälle hankkeelle tämä voisi tulla hallituksessa uuteen harkintaan tämän johdosta totean että teen teen seuraavan lausumaehdotuksen esitän että eduskunta hyväksyisi seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan ja on laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen näin olleen eduskunta vaatii että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia maamme taloudellisen tilan parantamiseksi eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta

edustaja heinäluoma olisi voinut tehdä vuosi sitten tuon epäluottamuslause esityksensä edellinen hallitus epäonnistui todella pahasti tämä ei vielä ole ehtinyt epäonnistua eikä epäonnistukaan edustaja heinäluoma unohti moittiessaan työllisyysmäärärahojen vähäisyyttä että edellinen hallitus varasi työllisyysmäärärahoja puoleksi vuodeksi tälle vuodelle ja toisaalta se on äärettömän tärkeää että nyt ensimmäisenä työministerinä ministeri lindström on tekemässä työtä jolla aktivoidaan lähes kuuden miljardin euron suuruiset passiiviset työllisyysrahat aktiiviseen käyttöön nämä toimenpiteet ovat valmistelussa ja niitten tuloksia on syytä odottaa nyt maltillisesti hieman vähän aikaa vielä alkuvuodelle nämä rahat riittävät jotka nyt on varattu budjettiin ja sitten jatkossa saadaan toimenpiteitä joilla luodaan tuottavia työpaikkoja tähän maahan joita ei viime kaudella saatu kun menetettiin satatuhatta

puheenvuoro korosti vasta reilu puoli vuotta on kulunut nykyisen hallituksen toimikautta voisi sanoa että keräämme

kanssa mitä nykyinen hallitus tekee pistää toimeen keskittyy toimeenpanoon eikä vain pelkästään paperipinon kasvattamiseen siellä on olemassa kärkihankkeita joita viedään vauhdilla eteenpäin rakenneuudistuksiakin vihdoin viimein laitetaan eteenpäin lisäksi lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä pääosa on siinä miten työnteko on kannattavaa miten me saamme työtä suomalaisille sitä työtä seuraavat vuodet tehdään ja arviointia voidaan tehdä hallituskauden loputtua

arvoisa puhemies siitä nimenomaan pitäisi olla kysymys miten saamme aikaan työpaikkoja kasvun kautta nythän tämä hallitus leikkaa ja tällä leikkaamisella ei saada kasvua aikaan nyt täytyy sijoittaa niihin aloihin jotka todella kannattavat puhuitte biotaloudesta siihen on neljäksi vuodeksi esitetty kolmeasataa miljoonaa mistä yksi satana miljoona menee

maatalouteen toinen sata miljoonaa johonkin mistä me emme tiedä

biotaloutta ei tällaisella toiminnalla saada mitään pysyvää muutosta aikaan ja ja kasvua liikkeelle että että alimitoitetaan budjetti ja sittenkin se budjetti joka on käytettävissä käytetään hyvin monenlaisiin asioihin eikä keskitytä siihen mistä sitä kasvua aidosti saataisiin aikaan

arvoisa puhemies sdpn johtaja edustaja heinäluoma kertoi täällä taloudesta ja on hyvä että hän on paikalla ennen vaaleja te esititte yhteensä kolmen miljardin sopeutusta kahden miljardin sopeutusta jo ensi vuodelle ja nyt kun tätä teidän ohjelmaanne jossa telakat enteilevästi seisovat luin niin en en löydä näitä säästöjä edustaja heinäluoma tästä lainkaan eli ovatko nämä nyt niitä petettyjä vaalilupauksia toimitaan toisella tavalla kuin mitä ennen vaaleja on sanottu ja hyvä on kyllä eduskunnan pöytäkirjaan todeta sekin että sosialidemokraatit olisivat valtaan tullessaan toteuttaneet

nyt eduskunnan pöytäkirjoihin että meidän esityksemme on ensi vuodelle ja meidän sopeuttamisemme on sen kanssa suhteessa mitä olemme sanoneet vaalien alla eli koko vaalikaudelle ihan ihan löytyy tästä sama sama linja puhemies todettakoon todettakoon myös pöytäkirjoihin ihan rauhassa edustaja heinonen että haluan kiittää teitä siitä että olette itse julkisuudessa sanonut että esimerkiksi edustaja heinäluoman ja opposition puheenvuoroilla on ollut merkitystä siinä että hallitus esimerkiksi on näitä pähkähulluja lakiesityksiään perunut se on se on ollut hyvä että tunnustatte sen että opposition työllä on ollut merkitystä ja nyt toivon että ottaisitte kantaa myös siihen mihin otitte kantaa ennen vaaleja blogissanne että ei voi olla niin että eläkkeensaajat äänestäisivät sellaisia jotka hyväksyisivät että eläkkeensaajien verotus on palkansaajien verotukseen nähden epätasa arvoinen nyt te olette itse toimimassa niin voisitteko perua myös tämän päätöksen oppositio on puhunut kyllä paljon siitä

arvoisa puhemies mielestäni hallitus toimii erittäin viisaasti me teemme etunojassa säästöpäätökset se johtaa siihen että jatkovuodet voidaan keskittyä kasvun aikaansaantiin kärkihankkeet itse asiassa ovat erinomainen esimerkki siitä kuinka voidaan sysätä meidän elinkeinoelämämme kohti uutta ne ovat sysääviä panostuksia niillä ei varmastikaan ole tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan vaan saada se osallistuminen elinkeinoelämästä ja myöskin ohjata sitä tietyllä tavalla hallituksen tärkeäksi kokemiin kohteisiin

arvoisa puhemies kiitän edustaja heinosta kysymyksestä ja ei todellakaan sdpn vaaleja edeltänyttä ohjelmaa oltu ajateltu niin että kaikki leikkaukset pannaan voimaan ensimmäisenä vuotena sehän nyt olisi suhdanteiden kannalta ja työllisyyden kannalta aivan murhaava yhdistelmä eli sdpn vaihtoehto tehdä säästöjä ja lisätä tuloja perustui koko vaalikauden

me esitimme että nämä päätökset tehdään kyllä heti mutta ei suinkaan niin että ne astuvat saman tien kaikki voimaan siinä ei ole logiikkaa ja sitten mitä tulee työllisyyteen sehän on tämä avainkysymys niin ikävä kyllä kukaan muu tässä salissa kuin ehkä joku hallituspuolueen kansanedustaja ei usko näihin kärkihankkeisiin asiantuntijalausunnot ovat olleet murskaavia pitäisi tehdä tässä ja nyt jotain todellista te ette vieläkään sano kantaanne tähän työntekijän maksun alennukseen ja yrittäjien työvoimakustannusten helpottamiseen ette te vieläkään sano kantaanne tähän rinteen malliin ette te vieläkään sano kantaanne tähän ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamiseen

arvoisat edustajat ajatukseni on että käydään suhteellisen lyhyitä debattijaksoja kun täällä on vain muutama edustaja kuitenkin paikalla menemme aina välillä varsinaisia puheenvuoroja eteenpäin ja sitten kun tulee selvä jännite siinä viivähdetään hetki debatin merkeissä

arvoisa herra puhemies kiitos puheenvuorosta tässä tyydyn vain kommentoimaan lyhyesti käytyä keskustelua ei synny suuria suuria jännitteitä todellakaan suomihan on sellaisessa tilanteessa että meillä on kaksi vaihtoehtoa asiat on hoidettava tai asiat jätetään hoitamatta

toiseksi täällä aika vähän puhutaan missä maailmassa me tänä päivänä elämme me elämme jatkuvassa globaalissa rakennemuutoksessa avoimessa taloudessa jossa suomalainen työ ja tuotanto joutuvat kilpailemaan me elämme myöskin saksan vetämässä yhteisvaluutassa ei ole käytettävissä devalvaatiota enää meidän meidän talouspolitiikkamme välineenä tässä kun toimintaympäristö on muuttunut on selvää että meidän pitää toimintamallia myöskin muuttaa silloin on edettävä kilpailukykyä kun halutaan parantaa muun muassa devalvaation kautta tämä on juuri opposition ongelma sosialidemokraattisella puolueella ei enää ole tähän maailmaan konseptia se on surullista jos ei pysty rakenteita uudistamaan eikä sitten tehokkaasti julkista taloutta tasapainottamaan niin jää konsepti konsepti toteuttamatta

arvoisa puheenjohtaja kun lähdin täältä eduskunnasta tuonne eurooppalaisten lihapatojen ääreen kaksituhattakuusi niin silloin olin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja puhuttiin jakovarasta parin miljardin jakovarasta silloin meillä oli voimakas kasvu euron matalien korkojen tuoma kasvu löysän rahapolitiikan tuoma kasvu suomi oli paljon silloin yhden yrityksen yhden tuotteen varassa tätä aikaa me emme enää enää elä vaan finanssikriisin kautta tilanne on huonontunut ja sitten sen varjossa jo suomalaisen työn ja tuotannon pohja rapautunut erittäin huolestuttavalla tavalla nyt on hyvin vaikeassa tilanteessa tällaisessa tilanteessa puhemies on vaikeaa kun talous laskee tai talous ei kasva enää ei ole kasvanut neljään vuoteen tehdä mitään uskottavaa vaihtoehtobudjettia eikä sellaista ole esitettykään kun katsoo sdpn vaihtoehtobudjettia niin sen rahoitus perustuu osin hyvin arveluttaville tulonkeräyksille eikä ole pystytty enää säästöjä esittämään sillä tavalla kuin ennen vaaleja puhuttiin eniten minä olen pettynyt vihreiden vaihtoehtoon jotka ovat pitkään puhuneet kestävästä kehityksestä ei siitä ole mitään jäljellä enää sillä jos me todella velkaannumme tällä tavalla meidän lastemme piikkiin niin on kestävä kehitys kaukana

arvoisa puhemies monet euroopan maat ovat tehneet rakenteellisia uudistuksia tasapainottaneet talouttaan kaikki baltian maat irlanti espanja virossa kun edellisessä tehtävässä siellä vierailimme minusta pääministeri andrus ansip sanoi erittäin hyvin sen että virolla on karmea historia se on heitä opettanut sen takia he liittyivät heti euroopan unioniin ja natoon mutta koskaan se ei ole heille riittänyt vaan viro haluaa olla taloudellisesti itsenäinen kun elää suuren naapurin varjossa sen velkaa kuin vajaa kymmenen prosenttia bktstä myöskin latvia laittoi erittäin kovalla ohjelmalla taloutensa kuntoon ja nyt molemmissa talous kasvaa euroopan kärkivauhtia samoin espanja jossa tehtiin nämä uudistukset sen sijaan ukrainassa joka myöskin elää venäjän naapurissa niin kuin suomi ja virokin kun talous on täysin rempallaan ja hallinto korruptoitunut ei pystytä ihmisten asioita hoitamaan ja silloin on ulkopuolelta helppo suomelle tärkeää pitää tässä tilanteessa mielessä puheenjohtaja ranskassa tehtiin myönteinen vallankumous kun syntyi ilmastosopimus se on erittäin tärkeä asia meille siellä pystyttiin sopimaan kun oli oli sen aika suomessa totta kai tämä antaa mahdollisuuksia täällä on biotaloutta sdpn ja vihreiden taholta moitittu ja jopa jopa pilkattukin että on navettanäpertelyä ja muuta kuitenkin maa ja metsätaloushan on koko biotalouden perusta minusta siinä on iso mahdollisuus nyt meille tämän ilmastosopimuksen syntymisen jälkeen se on osa hallituksen strategista muutosohjelmaa ja tätä strategista muutosta me tarvitsemme suomessa ja siihen meillä pitää olla valmius

arvoisa herra puhemies kahden vastuuttomasti hoidetun hallituskauden jälkeen sipilän hallituksen politiikka ja sen rajuus ovat päässeet yllättämään monet suomalaiset

olosuhteisiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopussa suomelta vietiin itsenäinen rahapolitiikka silloisen sinipunahallituksen toimesta sitä ennen yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä suomi liittyi euhun ja yleinen tulkinta on että jo tuossa esko ahonkin ajamassa liittymissopimuksessa suomi sitoutui samalla rahaliittoon sillä muutamaa vuotta myöhemmin eduskunta ei erikseen päättänyt rahaliittoon liittymisestä vaan asiasta ikään kuin tiedotettiin eduskunnalle pelkällä hallituksen tiedon annolla

kautta lisätylle yhteisvastuulle turvapaikanhakijoiden vyöryn ja terrorismin myötä ollaan ottamassa ratkaisevaa loikkaa kohti eun liittovaltiota kun taakkaa jaetaan sekä taloudellisesti että väestösiirroin ja esillä ovat myös sotilaallinen yhteisvastuu ja yhteinen rajavalvonta tätä menoa on selvää että kymmenen vuoden päästä suomi on eun pohjoisin osavaltio ellei sitä ennen suomi irtaannu vähintään rahaliitosta tai ellei nykymuotoista euta pureta tai ellei eu hajoa todellisuudessa onkin niin että isossa kuvassa ainakaan oppositio ei tarjoa todellista vaihtoehtoa nykyiselle todellisuudelle arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyyn on tulossa pian europarlamenttiin eduskunnan sijaan hakeutuneen ja valituksi tulleen paavo väyrysen ajama kansalaisaloite kansan äänestyksen järjestämisestä suomen jäsenyydestä talous rahaliitto emussa eli euroasia tullaan suomessa perkaamaan pohjamutia myöten varsinkin jos kansanäänestys päätettäisiin lopulta järjestää aihetta olisi sillä euro on heikon taloustilanteemme keskeisin syy mutta velkaelvyttämällä euro olosuhteissa ajaudumme liittovaltioon arvoisa puhemies koko vaalikausi on tähän asti ollut yhtä kriisiä viikosta viikkoon milloin suomeen on kohdistunut raju ulkoinen paine milloin hallitus on ajautunut sisäisesti kahnauksiin ja silloin kun on ollut rauhallisempaa on oppositio tekemällä tehden kuten tänään yrittänyt kylvää riitaa

että lujalle johtajuudelle on nyt tarvetta tilausta ja tukea lisäksi tarvitaan kuitenkin rohkeutta kyseenalaistaa suomen pitkän linjan poliittiset valinnat ei riitä että puutumme vain sisäpoliittisiin kysymyksiin budjetin ja työmarkkinapolitiikan myötä arvoisa puhemies kansa on rangaissut gallupeissa lähes yksinomaan perussuomalaisia siitä millaiset olosuhteet edelliset hallitukset sipilän hallitukselle ovat isoilla ratkaisuilla eun rahaliiton ja kaksituhatta luvun lissabonin sopimuksella ja vapaan liikkuvuuden schengenin sopimuksella luoneet toki rankaisua on tullut myös siitä että teot hallituksessa eivät vastaa täysin sitä mitä oppositiossa etenkin puolueenjohto on antanut ymmärtää silti gallupromahdus kahdenkymmenen prosentin tuntumasta alle kymmeneen prosenttiin kertoo enemmän itse ajasta kuin perussuomalaisten hallituspolitiikasta hallitus on parantanut juoksuaan ja rivit ovat tiivistyneet omalta osaltani totean että hallituksen politiikka ei ole aivan sitä mitä haluaisin mutta hallitus nauttii silti luottamustani koska sisimmässään kaikki tietävät että punavihreältä oppositiolta puuttuu uskottava vaihtoehto

turha kenenkään sellaisia haikailla meni syteen tai saveen nyt ollaan kyydissä juna on jo täydessä vauhdissa enää ei voi hypätä kyydistä vaan sen sijaan on valittava oikea raide ja kerrottava matkustajille mikä on päätepysäkki tarvitaan selkeä visio ja lupaus siitä että kyydissä kannattaa olla jos tässä ei onnistuta juna suistuu kiskoilta ja törmää vuorenseinään

arvoisa puhemies

mitä aidosti pitäisi tehdä faktoihin perustuen oikeastaan koko syksy on keskusteltu hyvin paljon siitä perustuvatko kaikki selvitykset tosiasioihin minä otan kolme esimerkkiä täällä on hyvin paljon sanottu ja myöskin opposition puolella että varsinaisesti varakkaimmat rikkaimmat eivät osallistu talkoisiin joissa yritetään suomea kääntää ja ja minkälainen on tällainen käytännön työlinja jos nyt kuitenkin puhutaan ihan faktaa siinä suhteessa miten meidän täytyisi saada ihmisiä töihin ensimmäinen lähtökohta on luonnollisesti se että meillä olisi näille meidän palveluille ja tuotteille menekkiä aidosti vientiä meillä olisi kilpailukykyä silloin ruvetaan puhumaan jo siitä paikallisesta sopimisesta millä tavalla se luodaan yritystasolla toisaalta on tosiasia että käytännössä kynnys lähteä töihin kun työttömäksi on kuitenkin suhteellisen suuri otan tämän aamun esimerkin yksi tuttavani jäi työttömäksi ja hän sanoi että hän nyt rauhassa katselee ainakin kahdeksan kuukautta ennen kuin hän rupeaa miettimään se liittyy siihen että ei ole tällaista tanskan mallin kuviota jossa lähdetään saman tien liikkeelle yritetään löytää erilaisia malleja takaisin työhön kolmas tosiasia on se jos puhutaan ihan ihan faktaa että pienten palkkojen verotus on korkeintaan eurooppalaista keskitasoa ja varsinkin hyvin pienissä palkoissa se on alle

ja sitä kautta nyt kun on vielä tulossa tämä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan laajennus työtulovähennykseen yritetään niitä vielä saada kilpailukykyisemmäksi sitten kun puhutaan siitä ovatko osallistuneet talkoisiin sitten ne ne joilla on suuremmat tulot on tullut solidaarisuusveroa on tullut eläkeläisten raippavero on tullut pääomaveron kiristystä pääomatulo progressiiviseksi osinkoveron kiristystä

ei välttämättä ole se mitä täällä julkisuudessa puhutaan toinen kysymys joka on paljon tullut esille on on erityisesti sdpn esittämät vaihtoehdot ensimmäisen vieraan työntekijän työeläkemaksukuviosta tämäntyylisistä asioista mutta sitten kun ruvetaan kysymään niiltä jotka yrittävät työllistää niin nämä ovat sellaisia keinoja jotka voivat vaikuttaa vähän mutta se suuri suuri kynnys on siinä uskalletaanko henkilö palkata uskalletaanko kokeilla lähtisikö tämä homma menemään eteenpäin ja siinä aidosti puhutaan silloin paikallisesta keskustelusta ja sopimisesta jolloin tämä homma voisi lähteä liikkeelle testaten se on noin sata kertaa suurempi asia se paikallinen sopiminen kuin nämä pienet viilaukset mitä sdpn vaihtoehdossa esitetään

niin kuin ensimmäinen tulopuolen nosto on juuri tämä harmaaseen talouteen kaksikymmentä miljoonaa ja on arvio että siitä tulee kahdensadan miljoonan tulot takaisin arvio tästä jolloin voidaan tehdä sellainen päättely että miljoonaa niin sieltä tulee neljäsataa miljoonaa jos laitetaan kahdeksankymmentä miljoonaa sieltä tulee kahdeksansataa miljoonaa tai tämä rahoitusvero kaksisataakolmekymmentä miljoonaa sen seurauksena on kuitenkin se rahan hintatason nousu joka taas vaikeuttaa sitä investoivatko yritykset työllistääkö se ketjureaktio tai sitten tämä sitran siirto kolmesataaviisikymmentä miljoonaa sitrasta onko niin että se ei ole kehittävä organisaatio tässä yritetään kehitystä tehdä vai ei vai onko se vain tehnyt sellaisia selvityksiä ja tutkimuksia jotka ovat vähän haasteellisia jostakin poliittisesta näkökulmasta uusia mietittäviä eli puhutaan asiaa puhutaan faktaa myöskin tässä tämän iltapäivän

arvoisa puhemies

täällä on hyvin paljon keskusteltu siitä miten saamme kasvua aikaan ja tämä on se kaikkein tärkein asia koska nimenomaan kun saamme sitä kasvua aikaan joka luo kestäviä työpaikkoja eli työpaikkoja sellaisille aloille joilla on aitoa kysyntää maailmalla se on ainut tapa millä suomi pääsee nousuun tässä haluan nyt kiinnittää huomiota pariisin

se tulee moninkertaistamaan

ilmastomyönteisen teknologian tarpeen maailmalla energiatehokkuutta uusiutuvia energioita uusia tapoja tehdä kestäviä tuotteita kiertotaloutta ja tässä suomen on oltava mukana täällä on puhuttu siitä että meidän täytyy omissa hankinnoissamme ottaa tämä huomioon ja meidän on myöskin otettava tämä huomioon omassa koulutuksessamme tutkimuksessamme kehitystyössämme tämä asettaa nyt erittäin vakavaan tilanteeseen ne koulutus ja tutkimusrahaleikkaukset jotka tämä hallitus tekee suomi nykyisellään on niitä maita jotka ovat kärjessä koulutuksessa mutta kuinka kauan juuri nyt meidän pitäisi pystyä satsaamaan nimenomaan tähän osaamiseen täällä on puhuttu siitä mitä vaikutusta hallituksen niin sanotuilla kärkihankkeilla kuten biotalouden kärkihankkeella voisi olla itse toivon todella että tähän alueeseen satsattaisiin että siinä saataisiin liikkeelle aidosti aidosti uutta jolla jolla kyetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja saamaan sieltä erityisesti puulle entistä enemmän kilohintaa meillä on erittäin paljon sellaisia mahdollisuuksia joita puusta voi tehdä korvata sillä esimerkiksi öljyperäisiä tuotteita mutta olen hyvin

haluan todella uskoa siihen että että tähän tähän halutaan satsata sitten ottaisin muutamia erityisasioita esille on erittäin valitettavaa että tähän maailmanaikaan hallitus leikkaa erityisen paljon kansalaisyhteiskunnan rahoista eniten keskustelua ovat herättäneet kehitysyhteistyöjärjestöt me tiedämme kaikki mikä tilanne tällä hetkellä on euroopan rajoilla siellä tarvitaan nimenomaan sitä että saadaan kehitystä liikkeelle miten suomi voi olla tässä täysipainoisesti mukana kun neljäkymmentä prosenttia kehitysyhteistyörahoista leikataan myös rauhanjärjestöiltä leikataan

nyt olisi meidän kaikkien etu että me saisimme tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman monipuolista keskustelua aikaan eurooppalaisilta järjestöiltä itse asiassa leikataan kaikkein eniten se esitys jonka hallitus teki leikkaa esimerkiksi eurooppalaiselta suomelta eurooppalaisten järjestöjen kattojärjestönä kaikki sen rahat me voimme todennäköisesti hakea sitten sitten järjestölle rahaa erilaisiin hankkeisiin mutta se varsinainen toimintaraha on budjetista leikattu kysyn vain ketä palvelee se että kansalaisjärjestöiltä leikataan näin rajusti kaikki ymmärtävät sen että vaikeassa taloustilanteessa kaikki joustavat mutta että nämä leikkaukset kohdistetaan näin valtavina nimenomaan kansalaisjärjestötaholle kaiken kaikkiaan sanoisin että kyllä hallituksen pitää pystyä katsomaan myös sitä totuutta silmiin saadaanko aitoa kasvua sillä aikaiseksi että että leikataan ja nimenomaan leikataan pienituloisimmilta nythän meidän suurin ongelma on se että meillä hyytyy talous menkää kauppoihin katsokaa miten tyhjiä ne ovat jopa näin joulun alla se kertoo aika paljon siitä missä me olemme menossa ja että pelkkä leikkauspolitiikka ei auta

tämä budjettikeskustelu on mielenkiintoista me keskustelemme ja koko budjetin kokonaissummaa peilaten loppujen lopuksi aika pienistä summista eli tässä mielessä kiinnittää huomiota tämän keskustelun oikeasuhtaisuuteen en tarkoita sitä merkittäviä ja niiden vaikuttavuus merkittävä mutta kun valtakunnan taloudellinen tilanne on huonompi kuin vakava niin nyt meidän täytyy yhdessä löytää ja hakea ratkaisuja ja olla niiden takana vetoan tässä yhteydessä omalta osaltani voimakkaasti siihen että erityisesti sdp vaikuttaisi myös siihen että yhteiskuntasopimus tehdään nyt on se tilanne että meidän täytyy yhdessä rakentaa pohjaa tulevaisuudelle ettei tulevaisuudessa lähtölava mene liian alas arvoisa puhemies sitten kun olemme kuulleet sdpn perusteellisesti laadittua vaihtoehtobudjettia niin tunnustus siitä että olette tehneet paljon työtä mutta jonkun verran eikä vain jonkun verran uskottavuutta heikentää se että teillä on ollut neljän vuoden ajan valtiovarainministerin salkku ja te olette päässeet täysin rinnoin toteuttamaan omaa näkemystänne nyt sitten tuntuu että kesän aikana ja alkusyksyn aikana olisi löytynyt viisastenkivi niin että rupeaa aurinko paistamaan ei tämä ole oikein uskottavaa ja se ei tarkoita sitä ettei niitä näkemyksiä mitä te esitätte oteta huomioon niitä pitää ottaa huomioon meidän yhdessä pitää esittää ratkaisuja mutta te esitätte että teidän ratkaisu on ainoa oikea ja tällä tällä päästään sitten johonkin tulokseen me elämme tänä päivänä juuri tänä päivänä ministeri rinteen valmisteleman budjetin aikaa ja jos kaikki hyvät asiat olisivat siinä toteutuneet meillähän olisi talous valtavassa kasvussa mutta kun ei ole silloin me tarvitsemme vakavasti otettavia toimenpiteitä ja niitä täytyy yhdessä

tämä keskustelu on välillä hyvin surullista väittelyä ja se ei johda tulokseen minä ymmärrän sen ja on hyväksyttävääkin että tietyllä lailla poliittista retoriikkaa on mutta kyllä siinä pitää olla uskottavuutta me olemme siinä tilanteessa että nyt meidän yhteinen etu koko maan etu menee puolueen edun ohi on tärkeää tietysti että saa näkyviin oman näkökulmansa me olisimme tehneet toisin mutta kun on ollut valta tehdä toisin niin silloin siitä asiasta menee me elämme mielikuvien aikaa ja se on vähän surullista että faktat tahtovat peittyä yksi mielikuva on se joka on saatu aika onnistuneestikin mediassa läpi miten hallituksen tämän hallituksen leikkaukset ovat kurjistaneet ihmisten tilannetta eivät tämän hallituksen leikkaukset vielä käytännössä me elämme rinteen budjetin aikaa siksi on myös vastuullista se millä tavalla me puhumme ja annamme mielikuvat asioista sitten lopuksi otan vielä tämän pakkolakikeskustelun näyttää siltä että siitä halutaan ottaa kaikki mehut irti mitä on käytettävissä mielikuvien rakentamiseksi nyt on kuitenkin tärkeää se mihin hallituksen taholta on monta kertaa vedottu meidän yhteinen tavoite on sopia me olemme yhteiskunnassa jossa olemme tottuneet sopimaan ja siksi ei kannata kylvää epäluuloa ja voi sanoa myrkkyä tähän asetelmaan vaan rohkaista sopimaan mutta ei hallitus voi olla toimettomana joutilaana olla rakentamassa vaihtoehtoja jos ei tätä sopimusta synny siitähän on kysymys nyt on aika mennä yhdessä eteenpäin tämä on sen verran vakava

arvoisa puhemies edustaja tölli on aivan oikeassa siinä että suomea on aina rakennettu sopien ja silloin on saatu isoja asioita vietyä läpi kun on löydetty yhteinen tahto ja halu ja ja luotu sellaiset edellytykset että on voitu lähteä yhteisiin päätöksiin tällä hetkellä on valitettavasti se tilanne että hallitus on ennakkoon jo sanonut sen mikä tämän sopimuksen lopputuloksen pitää olla ja se ei edesauta sopimisessa ja ja neuvotteluissa on myöskin selkeästi tuotu esille se

että pitää päästä sopimukseen myöskin siitä mitkä ovat aidosti vaikuttavia asioita pitkä pitkä tämmöinen maltillinen palkkasopimus on se minkä ympärille voidaan rakentaa ja ja sen jälkeen leikkaukset voivat tulla kysymykseen

edustaja tölliä on aina mielenkiintoista kuunnella syvällistä arviointia ja analyysia ehkä pari reunamerkintää kuitenkin totesitte sen että olisitte kun demareilla oli valtiovarainministeri edelliskaudella että tietyt asiat olisivat olleet jo siinä mukana sanoisin asioita aika läheltä seuranneena että meillä suomessa monipuoluehallituksessa valtiovarainministeri ei ole kuitenkaan yksin mikään kuningas toteuttamaan yksinomaan puolueensa politiikkaa sen sijaan nyt kun olemme oppositiossa

kiitos puheenvuorosta ei hallitus ole sanellut

lopputulosta eikä sisältöä vaan kysymys on vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta siitä että tällä sopimuksella päästään tiettyyn vaikuttavuuteen siitähän on kysymys mitä tulee hallitukseen ja minkä edustaja gustafsson otti esille kyllä me tiedämme sen kun olemme olleet kumpikin puolue sekä hallituksessa että oppositiossa että kyllähän oppositiossa on helpompi rakentaa vaihtoehtoa kun sen voi rakentaa sen varaan että jos me olisimme niin tapahtuisi se tapahtuu virtuaalitodellisuudessa eikä siitä puheesta tarvitse sen suurempaa vastuuta kantaa mutta kyllä nyt ollaan semmoisessa tilanteessa että ei ole sitten sodan jälkeen oltu että nyt on löydettävä

palaneen käryä havaittavissa sekä vähän fyysisesti että tässä puheen tasolla aikaisemmin edustaja gustafssonin on ilo huomata se että meillä on molemmilla se sama havainto hallituksella ja oppositiolla että kyllä nämä niin sanotut pakkolait kohdistuvat nimenomaan naisvaltaisiin aloihin epäreilusti ja siksi juuri meidän kaikkien yhteinen tavoite on saada aikaan yhteiskuntasopimus jotta miesvaltaiset alat kaikki alat saadaan mukaan näihin talkoisiin että suomi saadaan pelastettua olettehan

arvoisa puhemies ensi vuoden valtion budjettia voi silmäillä tyytyväisenä ensinnäkin siksi että perussuomalaiset ovat voineet tänä vuonna vaikuttaa siihen hallituksessa ensimmäistä kertaa toiseksi siksi että meidän kädenjälkemme näkyy hyvin käsiteltävänä olevassa budjetissa ja kolmanneksi voi mainita että pitkästä aikaa suomella on hallitus joka on kykenevä tekemään päätöksiä ja vielä peruskansalaisiamme hyödyttävällä

kaiken budjettilinjan taustana on valtion ja suomen kansalaisten taloudellisen turvallisuuden takaaminen suomen valtionvelka on nyt noin sata miljardia euroa valtion budjetti on ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja bruttokansantuotekin on supistunut useamman vuoden ajan työttömyys on korkealla talouskasvu hiipunut ja kuten täällä on moneen kertaan sanottu kilpailukyky rapautunut perussuomalaiset ymmärtävät että näin ei voi jatkua ja viime kädessä viime kädessä vastuu on eduskunnan luottamusta nauttivalla hallituksella vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata nimenomaan julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus hyvinvointivaltio talouden vahvistaminen neljällä miljardilla eurolla ja kestävyysvajeen kiinnikurominen on vaikea mutta mahdollinen tehtävä sitä voi tehdä luonnollisestikaan ilman kipuja talous saadaan pelastettua vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla on ollut sinänsä ilo huomata että myös vasemmisto oppositio on ollut sitä mieltä että yrittäjyys ja sitä kautta työn luominen on tässä nyt se avainlääke

omaishoidon tukea nostetaan lisäksi työttömien peruspäivärahaa ei leikata ja työtulovähennyksellä huojennetaan pieni ja keskituloisten neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kansalaisten taloudellinen rasitus kevenee perussuomalaisten ja hallituksen avulla kun autoveroa alennetaan eikä bensaveroa nosteta yle vero poistetaan kolmeltasadaltatuhannelta pienituloisimmalta eikä yleisradio tuo jossain määrin pohjattomalta tuntunut kaivo saa indeksitarkistuksia me itse olemme leikkaamaan puoluetukea ministerien määrää ja avustajien määrää on aivan oikein että leikkaukset kohdistuvat mahdollisimman hyvin kaikkiin ryhmiin ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti lisäksi tuulivoiman tukia ja kehitysapumäärärahoja leikataan sosialidemokraattien vaihtoehdossa kummastusta herättikin se että windfall vero olisi haluttu palauttaa joka kuitenkin sosialidemokraattien aikana poistettiin tästä mielelläni kuulisin teiltä tarkemmin sen sijaan demarivaltiovarainministeriön johtamana edellinen hallitus nosti sekä yleistä ruuan lääkkeiden että lehtien arvonlisäveroa kaikkia niitä mihin tämä hallitus ei lähde koskemaan ja hyvä niin ei tässä nyt edustaja gustafsson niin tehdä että jokainen hallitus aina peruu sen mitä edellinen on tehnyt olisi aika huonoa päätöksentekoa arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat osoittaneet sanotaanko ainutlaatuisuutensa ja luotettavuutensa äänestäjäkunnalleen uudistamalla suomen maahanmuuttopoliittista linjaa voi sanoa helsingin sanomien analyysiin viitaten että tämä hallitus tekee suomen historian tiukinta turvapaikkapolitiikkaa tiukkuus itsessään ei ole itseisarvo mutta tässä tilanteessa missä ollaan siirtolaiskriisin osalta suomen niin kuin monen eu maan on syytä tarkastella kansallista linjaansa kriittisesti ja onneksi tämä hallitus on siihen ollut valmis

realistinen ennuste oli viisikymmentätuhatta turvapaikanhakijaa nyt puhutaan kolmestakymmenestäviidestätuhannesta hallituksen toimet ja kenraali talvi pureva pakkanen ovat tehneet tehtävänsä oleellista siis on että tämän siirtolaiskriisin kustannukset saadaan tämän hallituksen aikana kuriin on myönnettävä että ensi vuonna täydennysbudjetin kautta tähän joudutaan laittamaan merkittävä summa mutta näillä tiukennuksilla mitkä hallitus on nyt tehnyt toimenpideohjelmassaan maahanmuuttoon liittyen tähän turvapaikkatilanteeseen kustannukset saadaan kuriin näillä puheilla arvoisa puhemies pystyn hyvillä mielin kannattamaan hallituksen tekemää ensi vuoden

arvoisa herra puhemies

keskustelu on salissa tähän mennessä pitkälti ymmärrettävästi pyörinyt työllisyyden yhteiskuntasopimuksen kilpailukykypaketin ympärillä nämä ovat tekijöitä jotka määrittävät myös ensi vuoden ja varmasti ainakin tulevien vuosien talousarvioita ja lisätalousarvioita työttömyyshän on ollut hurjassa kasvussa jo vuodesta kaksituhattayksitoista niin että tässä on varmasti edelliselläkin hallituksella peiliin katsomisen paikka työttömyyden hoidossa olen vahvasti sitä mieltä että meidän tulisi nähdä että perinteiset keinot työttömyyden hoitoon eivät enää tepsi joten tarvitaan jotain uutta siihen varmasti tämä yhteiskuntasopimus on se lääke mitä hallitus yrittää uutena lääkkeenä arvoisa puhemies kuten tässä edeltävät puheenvuorot ja ehkä viimeisenä edustaja tölli hyvin sanankääntein todistivat sopimisen tie olisi ehdottomasti paras tie koska tätä kautta me saisimme työelämään kaikista tasapuolisimmat ratkaisut mutta on todella huolestuttavaa että yli puolen vuoden neuvottelujen jälkeen ei ole saatu minkäänlaista konkreettista tulosta huomionarvoista on myös se että tässä viimeisessä yrityksessä osapuolina olivat vain työmarkkinajärjestöt ja siltikään mitään tulosta ei tullut ulkomailla asti herättää ihmetystä miksi suomessa ei kyetä sopimaan työttömyys kasvaa koko ajan ja meillä ei ole varaa vain seurata sivusta tilannetta sen takia hallitus joutuu suunnittelemaan rinnakkaista lainsäädäntöä jos tuota yhteiskuntasopimusta ei saada aikaan ja onhan näin että kun on taloudessa tiukkaa niin meistä jokainen joutuu nipistämään jostakin saavutetusta edusta myös työssä käyvien pitää luopua jostakin jotta työttömille saadaan työtä ja jos työmarkkinajärjestöt eivät pysty sopimaan hallituksen täytyy kantaa vastuunsa ja viedä kilpailukykyä parantavaa lakipakettia eteenpäin tätä haluan sekä että muille teroittaa ja ja muistuttaa että tätä ihmiset vaaleissa halusivat ja tälle työlle hallitus sai vaaleissa mandaatin arvoisa puhemies kun ihmisiä tuolla toreilla tapaa ja heidän sähköpostejaan ja viestejään lukee niin suurin osa suomalaisista on valmiita tinkimään saavutetuista esimerkiksi lomarahojen leikkausta tai loppiaisen ja helatorstain muuttamista työpäiviksi kannatetaan jotenkin tuntuu että tämä tavallisten ihmisten työssä käyvien ihmisten viesti ei oikein noitten etujärjestöjen pomoille selvästi kuulu tästä tosin erittäin positiivisena poikkeuksena viime viikolla sttkn sttkn palolan ulostulo mutta moni on kuitenkin huolestunut julkisen sektorin lomien leikkaamisesta koska se kohdistuu pitkälti naisvaltaisille hoitoaloille tästä olen itsekin hyvin huolissani mutta hallitus käyttää niitä keinoja mitä sillä on hallitus ei esimerkiksi edustaja gustafsson voi puuttua tuottavuutta alentaviin pekkaspäiviin siihen hallituksella ei ole mandaattia arvoisa puhemies hallitus tukee yrittäjyyttä ja kilpailukyvyn nostoa kilpailukykytoimilla hallitus pyrkii rakentamaan suomesta taas maan jossa kannattaa yrittää investoida ja tehdä työtä eilisessä savon sanomissa oli erittäin mielenkiintoinen juttu varkautelaisesta led suutari oystä ja sen toimitusjohtajasta risto koposesta mies on innovoitunut laitteita joilla uv valolla desinfioidaan erilaisia laitteita ja käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa on lähes rajattomasti sairaalat koko leikkaussalit myös kenttäsairaaloissa tuo desinfiointi onnistuu ja maidon pastörointi tulevaisuudessa jopa salmonellavapaa liha voi olla totta mutta mitä tämä mies halusi sanoa toimittajan kysymykseen kun tämä toimittaja kysyi että mitä sanoisit samassa tilanteessa olevalle nuorelle keksijälle tuo mies risto koponen totesi pakkaa vehkeet äkkiä putkikassiin ja vaihda maata suomessa ei anneta edellytyksiä yrittämiseen arvoisa puhemies tämä on tärkein viesti hallitukselle tämän täytyy muuttua vain yrittämisen kautta saamme työpaikkoja

arvoisa puhemies

ovat ottaneet tämän vakavasti ja ajatelleet kaikessa päätöksessään ja hallituksessa mukanaolossaan suomen etua myös opposition kristillisten östmanilla oli erittäin rakentava puheenvuoro tässä aikaisemmin aikaisemmin jo vuoden valtion talousarviossa näkyy ja tuntuu suomen taloudellisesti heikko tilanne säästöjä on saatava ja ja julkisen talouden sopeuttaminen on käynnistettävä ja näin hallitus on sitoutunut tekemäänkin monet säästötoimenpiteet vaikuttavat kovilta rankoiltakin ja koskettavat laajalti suomalaisia päämääränä on kuitenkin pysäyttää maamme liukuminen entistä syvemmälle taloudelliseen ahdinkoon pahempaa on luvassa ellemme ryhdy tosissaan toimeen lisähaasteita jo vaikeaan tilanteeseen tuo jyrkästi lisääntynyt maahanmuutto jonka kokonaiskustannukset ensi vuodenkin osalta ovat vielä tuntemattomat varmaa on se että kustannuksia tulee huomattavasti lisää hallitus kuitenkin ansiokkaasti saanut rajoitettua pakolaisvirtoja viime aikoina ja pyrkii toimenpiteillään vähentämään maahanmuuton kustannusten kasvua kotouttaminen tulee olemaan tässä keskeisessä roolissa jos maahanmuuttajien työllistyminen ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan epäonnistuu tulevat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset nousemaan hyvin korkeiksi jos se taas onnistuu saattaa suomi hyötyäkin verotulojen kasvusta kotouttamisen tie on kuitenkin pitkä emmekä myöskään saa unohtaa lukuisia työtä etsiviä suomalaisia työllisyys on saatava nousuun työn pitää olla kannattavampaa kuin kotiin jäämisen istuva hallitus on ennen kaikkea uudistava hallitus monia hallinnonaloja sopeutetaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja samalla valmistellaan julkista sektoria vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin merkittävimpiä uudistusten ja säästöjen kohteita ovat koulutus kulttuuri ja kasvatus opetus ja kulttuuriministeriön budjetiksi esitetään ensi vuonna kuutta pilkku seitsemää miljardia euroa se on toki vähemmän kuin kuluvana vuonna säästöt syntyvät pitkälti määrärahojen vähentymisestä ja indeksikorotusten jäädyttämisestä päämääränä on säästää niin etteivät toimijoiden keskeisimmät tehtävät kärsi monet säästöistä tuntuvat epäreiluiltakin mutta rahat ovat todella vähissä ja on tehtävä järkevämmin pienemmillä resursseilla hallitus pyrkii myös tulojen kasvattamiseen koulutuksen alalla eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta tullaan perimään maltillisia lukukausimaksuja korkeakouluja pääomitetaan ja koulutusvientiä edistetään samalla korkeakoulujen ja ja oppilaitosten rahoituspohja laajenee ja riippuvaisuus julkisesta rahoituksesta vähenee arvoisa puhemies veteraaneja ei ole budjetissa unohdettu positiivista on se että veteraanien kuntoutusmäärärahan taso veteraania kohden nousee noin viisikymmentä euroa verrattuna vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon mutta on ollut käsittämätöntä että veteraanijärjestöjen pitää joka vuosi tulla muistuttamaan olemassaolostaan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta määrärahassa on huomioitu myös sotainvalidien haitta asterajan alentaminen kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin kustannusvaikutus on viisi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakuusitoista suunta on oikea mutta edelleen kymmenen prosentin haitta asteesta kärsivät sotainvalidit jäävät ilman kunnallisia avopalveluja mielestäni meidän on edelleen osoitettava kiitollisuutemme heidän uhrauksilleen ja mikä olisi sen parempi tapa osoittaa kiitollisuutta taata sodissa vammautuneille riittävät kunnalliset palvelut asian hoitamista ei saisi siirtää enää yhtään pidemmälle kaiken kaikkiaan sotiemme veteraaneja on jäljellä enää kaksikymmentäkolmetuhatta vaikka leikataan vielä silti lisähuomioita budjetista positiivisia hallitus panostaa omaishoitoon kolmesataatuhatta pienituloisinta ei tule maksamaan yle veroa ja teiden perushuoltoon on tulossa merkittäviä panostuksia myös etsivään nuorisotyöhön ja perusopetukseen panostetaan kun ajattelen näitä tämän päivän keskusteluja ja ja kuuntelin niitä myös työhuoneessani osittain tuli sellainen olo että ovatko täällä opposition viisaat ja hyväsydämiset ja hallituksen tyhmät ja pahansuovat mutta näin ei ole hyvää joulua kaikille koko suomen kansalle sekä oppositiolle ja hallituksen jäsenille

sitten varsinainen puheenvuoro

arvoisa puhemies valtiontalouden budjetin laadinta ei ole ollut hallitukselle aivan helppo tehtävä suomen suunnan on muututtava ja se tapahtuu vastuullisella taloudenpidolla ja siten ettemme elä yli varojemme hallituksen tehtävä on talouden suunnan muutos kuten edustaja heikkinen erinomaisessa puheessaan toi ilmi yritysten toimintaympäristöä on muutettava suotuisammaksi jotta uusia työpaikkoja syntyy ja työttömyys laskee tästä hyvänä osoituksena on yritysten normien purkaminen josta pian lisää ja toisaalta tuleva perustulokokeilu myös suomen rakenteita on muutettava tästä osoituksena taas on sote ja maakuntauudistus josta tehtiin syksyn aikana historiallinen päätös yhteiskuntasopimuksen tarvitsisimme kipeästi mutta sen tie on ollut töyssyinen ruotsissa tämä muutos toteutettiin jo yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen yhteisymmärryksessä toivon vahvasti että suomessa samanlainen yhteisymmärrys löytyisi ja sopimukseen päästäisiin viimeinkin kaikkien osapuolten olisi riisuttava silmälaput emme todellakaan elä yksin oman ammatti tai yritysryhmän kesken suomessa saati maailmassa olemme ajelehtineet riittävästi riittävästi liian kauan kilpailukykylakeja valmistellaan täytäntöön pantaviksi viikonloppuna pariisissa sadanyhdeksänkymmenenviiden maan kesken sovittiin kunnianhimoinen ja kattava ilmastosopimus maailma oli valmis sopimukseen koska ilmastokriisi on täyttä totta kuivuuden rankkasateiden hirmumyrskyjen ja katovuosien muodossa ihmisten elämässä toivon todella että suomen kriisi olisi riittävä että olisimme valmiita yhteiskuntasopimukseen edustaja tölli erinomaisessa puheenvuorossaan vetosi oppositioon ja teidän vaikutusvaltaanne sopimuksen syntymiseksi on nimittäin selvää että oppositiosta tie vie hallitukseen jossain kohtaa ja siinä kohtaa pitää miettiä minkälaisesta lähtökohdasta ja tilanteesta te haluatte päätöksiä lähteä tekemään

arvoisa puhemies rakenteellisten muutosten lisäksi budjettia on sopeutettava puhtailla leikkauksilla joukossa on todella ikäviä leikkauksia eikä kukaan näitä leikkauksia tee mielellään kukaan ei aidosti halua olla päättämässä heikennyksistä entiseen verrattuna sadan miljardin euron raja on kuitenkin valtionvelassa jo ylitetty tällä velkaantumistahdilla päätöksenteko vaikeutuisi entisestään jos emme uudistuisi ja jatkaisimme vanhalla uralla arvoisa puhemies sipilän hallitus on toteuttamassa myös päämäärätietoisen normienpurun jotta ihmiset vapautetaan tekemään toimimaan ja yrittämään eduskunta on käsitellyt jo tukun hallituksen esityksiä joilla on erinomaisia vaikutuksia toimeliaisuuteen ja jotka siten virkistävät taloutta jo ensi vuonna esimerkkinä mainittakoon maankäyttö ja rakennuslain muutos jonka mukaan maakuntakaavoja ei tarvitse enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi suomalainen kaavajärjestelmä on eurooppalaisittainkin vertailtuna raskas on tärkeää että siitä karsitaan kaikki ylimääräinen hallinto mikä ei olennaisesti lisää kaavoituksen laatua kaavoitusprosessien kankeus on ollut yksi merkittävä tekijä asuntotuotannon hitauden taustalla vajaatarjonnalla on puolestaan ollut asuntojen hintoja nostava ei toivottu vaikutus muutos nopeuttaa kaavoitusta siirrytään takakenosta etukenoon muutos selkeyttää viranomaisten tehtävänjakoa ja vie päätöksentekoa lähemmäs ihmistä arvoisa puhemies toivon että myös opposition edustajat pitävät kritiikkiä sekä vaihtoehtoisia esityksiä antaessaan mielessä suomen talouden tilanteen joka on kaunistelematta ja valitettavasti surkea talouden tilasta meillä kaikilla on kuitenkin lähes samanlainen kuva nyt tarvitaan ajattelumallin muutosta koko suomen etua tukevaksi suomi on edelleen monilla mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista maista ja asua maailman parhaita instituutioita sekä osaavaa ja koulutettua kansaamme kuuluu ja pitää puolustaa mutta ilman uudistuskykyä ja uusia työpaikkoja emme pärjää enää tässä maailmassa

mielenkiinnolla kuuntelin edustaja kososen puheenvuoroa en nyt ole todennut tai ehkä olen kerran täällä salissa todennut ääneen että toivon mitä hartaimmin niin sanotun yhteiskuntasopimuksen

kyllä se olisi sen pienemmän kivun

ja säryn väärtti hämmästelin aikanaan sitä että ek elinkeinoelämä sitten omassa kokouksessaan otti sellaisen kannanoton että nyt ollaan tekemässä viimeistä tupoa ja sen jälkeen siirrytään tämmöisen paikallisen sopimisen kulttuuriin se oli äärimmäisen

nyt anna täysiä pisteitä aktllekään sen jälkeen mitä päätti tehdä mutta itse ajattelen näin ettei tässä nyt hirveän kaukana välttämättä olla tällaisesta laajasta että jos sak laski että sen omat tarjoukset kaikkinensa nollasopimukset kahden vuoden

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustaja kalmarille ja sitten keskustelun aloittaneelle kososelle ja sen jälkeen siirrytään puhujalistaan edustaja räsäseen

arvoisa herra puhemies olen edustaja gustafssonin kanssa täysin samaa mieltä siitä että ekn ulostulo niin keväällä kuin nyt syksyllä uudestaan siinä että tuporatkaisuilla ei enää mentäisi ei ollut psykologisesti järkevää ei keväällä eikä nyt syksyllä sen uudestaan nostaminen ja aivan samaa mieltä että ei tietysti myöskään aktn reagointi sen jälkeen kaikkien tulisi tehdä kaikkemme että se yhteiskuntasopimus syntyisi ja toivonkin tällaista rakentavaa otetta myös sieltä oppositiosta käsin koska on kyse niin isoista asioista meidän suomen tulevaisuuden

oli se maltillinen palkkaratkaisu ja sen lisäksi on

paikalliset sopimiset

arvoisa rouva puhemies haluan myös kiittää edustaja gustafssonia tästä vastaantulosta ja ja siitä sanasta että että olette vahvasti myös mukana tässä asiassa näitä näitä sanoja olemme toivoneet kuulevamme ja toivon että välitätte tietoa myös sinne sinne puoluetovereillenne jotta tämä yhteiskuntasopimus yhdessä saataisiin

suomen tila on nyt sellainen että meidän ei järsiä näitä kuiluja välillemme ei opposition eikä hallituksen vaikkakin kritiikkiä otamme mielellämme vastaan

arvoisa rouva puhemies täällä budjettikeskustelu on ollut monipolvinen ja osin kyllä hyvin itse puuttua tässä omassa puheenvuorossani nyt kolmeen kokonaisuuteen mitkä täällä aika lailla joka päivä nousevat esille meidän tulevaisuutemme kannalta ja talouden tulevaisuuden kannalta ja siihen liittyy nimenomaan tämä meidän tulevaisuuden kustannuskilpailukyky millä keinoin sitä voidaan parantaa sitten nämä rakenteelliset uudistukset ja vielä sitten viimeisenä tämä meidän velkakehityksemme ehkä kuitenkin aloitan tästä yhteiskuntasopimuskysymyksestä kun tästä äskeisessäkin debatissa puhuttiin aivan selväähän on se että jokaisen vastuullisen toimijan tavoitteena on se että työmarkkinoilla päästään sopuun siellä sovitaan ja sitä kautta päästään sitten eteenpäin se ehkä ajattelutavan ero mikä täällä eri toimijoilla sitten että minäkin toivon että työmarkkinoilla päästään sopuun että työmarkkinajärjestöt saavat sovittua mutta minä en toivo että sinne työmarkkinapöytään menee hirveästi muita pelaamaan sille samalle kentälle vaan annettaisiin nyt järjestöjen toimia tässä on se ero sdpn näkökulmassa suhteessa hallituksen näkökulmaan että jos todella kattava työmarkkinasopimus haluttaisiin saada aikaiseksi niin kaikista järkevintä olisi nyt että hallitus sen verran pakittaisi tässä omassa pakkolakipaketissaan vetäisi sen pois ja antaisi järjestöjen tehdä työnsä se olisi se mikä avaisi kyllä nämä solmut ja on aivan totta että ei tämä ekn ilmoitus sitten se provosointi minkä akt siitä otti kyllä myöskään ole omiaan rakentamaan tätä yhteisymmärrystä mutta tämä olisi se ensimmäinen toimi sitten kun mennään vähän tarkemmin katsomaan tuota kustannuskilpailukykyä niin niin kuin hallituskin omassa pakkolakipaketissaan lähtee siitä että me näitä työeläkemaksuja pystyisimme alentamaan niin totta kai myös sosialidemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet sitä että tel maksua pystyttäisiin kahdeksan prosenttia alentamaan niin yksityisen puolen kuin julkisenkin puolen työnantajilta ja tämä pystyttäisiin rahoittamaan käyttäen näitä emu puskureita itse asiassa juuri sitä tarkoitusta varten mihin nämä puskurit on aikoinaan luotu vastaamaan siihen tilanteeseen kun me yhteisvaluutassa emme pysty enää devalvoimaan omaa valuuttaamme meille luotiin tällainen järjestelmä millä me pystyisimme fiskaalisesti devalvaation tekemään ja nyt se olisi järkevää mitä se tarkoittaisi se tarkoittaisi sitä että meillä nettopalkat jonkun verran nousisivat ja palkansaajien ostovoima parantuisi mikä olisi myös omiaan kotimarkkinoiden tulevaisuudelle koska suomen

epäsuoria kustannuksia voitaisiin alentaa silloin puhutaan esimerkiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmästä energiaveron palautuksesta ja väylämaksujen lisäalennuksista ne ovat sellaisia toimenpiteitä mitkä nimenomaisesti meidän vientiyrityksiämme auttaisivat

rinteen työllistämismallia missä siis näitä passiivisia työttömyysrahoja pystyttäisiin käyttämään enemmän aktiivisiin tarkoituksiin se on nimenomaan rakenteellinen uudistus missä sitä passiivista rahaa muutetaan aktiiviseksi nyt onneksi hallitus on myös tästä koppia ottamassa tämä on juuri sellainen rakenteellinen uudistus mitä tässä ajassa tarvitaan jotta me pystymme aktivoimaan niitä ihmisiä jotka tällä hetkellä esimerkiksi työttömyysturvalla ovat toinen rakenteellinen uudistus mitä me olemme veropohjan laajentaminen se että suomi liikkuisi meidän veropohjamme osalta enemmän lähemmäksi eurooppalaista keskiarvoa tarkoittaisi silloin sitä että kun meillä nyt verrattuna muihin euroopan maihin enemmän verotetaan työntekoa ja kulutusveroja niin verotettaisiinkin pikkuisen enemmän omistamista ja siihen liittyviä tuloja ja vähemmän työntekoa ja ostovoimaan liittyvää ehkä kulutukseen liittyvää verotusta eivätkö nämä ole juuri sellaisia rakenteellisia uudistuksia mitä tässä ajassa pitäisi tehdä elikkä myös veropohjaa muuttamalla kannustaisimme ihmisiä enemmän työntekoon kannustaisimme ihmisiä myös kuluttamaan ja enemmän verottaisimme sitten sitä sektoria mitä suomessa hyvin vähän verotetaan esimerkiksi verrattuna muihin euroopan valtioihin silloin puhutaan esimerkiksi finanssisektorista ja niin edelleen tämä on myös sellainen rakenteellinen uudistus mitä täällä on haluttu sosialidemokraattien toimesta edistää ja toivoisin että hallitus myös tästä nyt kopin ottaisi koska se olisi tämmöisessä taloudellisessa ajassa myös hyvin järkevää silloin me voisimme tehdä niin että meidän veroasteemme ei nousisi mutta se antaisi ihmisille vähän enemmän ostovoimaa ja sitten otettaisiin se kompensaatio eli veroja niistä paikoista mistä tällä hetkellä otetaan hyvin vähän sitten ihan loppuun tästä velkaantumiskehityksestä kun päivänä on paljon keskusteltu siitä kuka on on nyt syyllinen siihen että suomella on velkaa minusta se on vähän epärehellistä keskustelua mutta se siinä keskustelussa on ainakin rehellistä että yleensä ne täällä jotka moittivat eniten esimerkiksi joitain oppositiopuolueita siitä että nämä ottaisivat enemmän velkaa kuin vaikka hallitus unohtavat sen tosiasian että verrattuna esimerkiksi tämän vuoden ensi vuodeksi ottaa enemmän velkaa se on tosiasia ja sitä ei voi kyllä millään pyyhkiä se pitää myös muistaa että sosialidemokraatit omassa vaihtoehdossaan ottavat kolmesataa miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus niin että ei varmaan ainakaan meitä kannata siitä velkaantumisesta syyttää nyt hallitus voi katsoa ihan omaan peiliin kun puhutaan siitä paljonko ensi vuonna otetaan velkaa

arvoisa rouva puhemies lähdetään ensin tilannekuvasta sillä en ole tästä

tuudittauduttaisi siihen että velka vähenee velanotolla meidän todellakin on syytä nyt tehdä niitä toimia jotka ovat vaikeitakin joihin hallitus on sitoutunut sillä emme voi toista nelivuotiskautta enää odottaa tumput suorina suomen julkinen velka julkisyhteisöjen velka on mennyt yli kuudenkymmenen prosentin bktstä ja se on nyt sitten tämän emu rajan yläpuolella samoin meidän julkinen alijäämämme on tipahtanut miinus kolmeen prosenttiin meillä on hurja työttömyys yli neljäsataatuhatta työtöntä ja meillä on ikääntyvä väestö meidän kilpailukykymme on mennyt ja vienti ei vedä siksi nyt on pakko toimia itse asiassa on siinä tilanteessa että standard poors on tiputtanut luottoluokituksen vuosi sitten niin kuin muistamme aa plus aan ja kaksi kolmesta luokittajasta pohtii pysyykö luottoluokitus vielä ennallaan nyt hallituksen hallituksen linjauksien jälkeen luulen että että mahdollisuus tähän on mutta kyllä se siellä aika nirpalla on siksi meidän on tiukasti pidettävä kiinni niistä toimista joilla suomi saadaan uuteen kasvuun siihen toimilistaan kuuluu se että vaikka se tekee kipeää sitoudumme siihen että julkiseen talouteen talouteen tehdään säästöjä se koskettaa kaikkia väestöryhmiä minun mielestäni on halpahintaista populismia yksittäisiä asioita sieltä sieltä poimia kerrallaan ja että tähän aina olisi riittänyt rahaa jos ei sitä kokonaisuutta pysty kertomaan mistä se raha tulee nimittäin kun suomen pankki julkaisi oman ennusteensa niin ei se suinkaan esittänyt että esimerkiksi suomen pankkia realisoimalla sitten tästä velasta selvittäisiin sen lisäksi että teemme julkiseen talouteen säästöjä ja teemme rakenteellisia uudistuksia ne on vietävä maaliin sen lisäksi meidän on tehtävä työpaikkojen pelastamispaketti jota halutaan täällä vasemmalla reunalla istuntosalia kutsua muun muassa pakkolaki nimityksillä mutta tähän kilpailukykypakettiin kuuluu sen lisäksi että että teemme tämän työpaikkojen pelastamisen lisäksi ne toimet mitä mitä sitten ehkä tuolla työmarkkinajärjestöissä ei pystytä sopimaan toivon ja ja pistän kädet ristiin että siellä pystyttäisiin sopimaan mutta sen lisäksi meidän on saatava maltillinen palkkaratkaisu ja meidän on tehtävä toimia niin että työllistäminen ja työn vastaanottaminen helpottuu siihen liittyy muun muassa paikallista

erityisesti uskon että se tuo sitten työtä ja kasvua on se että että pystymme kuitenkin näinä vaikeinakin aikoina satsaamaan kärkihankkeisiin olen iloinen että edustaja myller esimerkiksi omassa puheenvuorossaan nosti biotalouden kärkihankkeita me uskomme hallituksessa myös että sieltä sitä kasvua löytyy

arvoisa rouva puhemies neljästoista kahdettatoista tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi oli merkittävä päivä suomelle suomi hyväksyttiin silloin ykn jäseneksi ja sitä kautta suomelle avautui monta merkittävää pöytää niin sanotusti maailmalla itselleni yk merkitsee myös yk rauhanturvaamista ja kehitysyhteistyötä

niissä ympyröissä suomen valtion taloudellinen tilanne on haastava niin kuin täällä on moneen kertaan kuultu ja tässä hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle on monta kohtaa missä me tarvitsisimme oman ilmastonmuutoksen nimittäin myös poliittisen ilmaston muutos suomessa olisi syytä aikaansaada tarvitsemme luottamusta eri osapuolien välillä tarvitsemme oikeaa sopimisen kulttuuria ja yhteen puhaltamisen henkeä tänään on kerrottu monia lukuja itse olen pitänyt tärkeinä lukuina mitä

ilman merkittävää työllisyyden kohentumista meidän tehtävämme on entistä vaikeampi tulevaisuudessa ja velkaantuminen niin kuin täällä on moneen kertaan yhteisesti todettu pitää saada loppumaan ilolla totean tästä ensi vuoden talousarvioesityksestä muutaman kohdan veteraanien kuntoutus noin neljän miljoonan euron panostus siihen on tärkeä asia tässähän kuntapoliitikoille tulee merkittäviä mikäli kunnat eivät hoida tätä tehtävää jää veteraaneista osa edelleen vaille sitä heille kuuluvaa kuntoutusta kaikissa määrin sinällänsä valtion rahat tänä päivänä mielestäni jo siihen riittävät mutta vastuu tässä on pitkälti kunnissa kotimaakunnassani on oivallisesti veteraanien kuntoutus järjestetty ja siellä myös kuntoutussairaala haminassa on ottanut nykyään jo muita tehtäviä koska kaiken kaikkiaan veteraanien määrä on laskemassa luontaisesta syystä heille on sinne sairaalaan saatu nyt uutta tehtävää muun muassa lonkkaleikkausten kuntouttamista toinen asia minkä ilolla totean on vapaaehtoisen maanpuolustuksen osuus tässä neljäsataa miljoonaa lisärahaa maanpuolustusjärjestöille on tärkeä kaiken kaikkiaan puolustusvoimien ja taloudelliset haasteet siellä huomioon ottaen on hienoa että tässä salissa ei niitä olla kuitenkaan kyseenalaistettu missään yhteydessä muutamia tärkeitä kohteita vielä nostan täällä on paljon puhuttu biotaloudesta sen merkitys suomelle ja suomalaisille työllisyyden kannalta aluetalouden kannalta on tulevaisuudessa hyvin merkittävä ja itse ainakin uskon siihen että biotalous on yksi niistä asioista millä suomalainen työllisyys saadaan hoidettua muutamiin asioihin vielä haluaisin puuttua täällä esimerkiksi vihreiden puheenvuorossa on paljon keskusteltu tästä kilometrikorvausasiasta siihen jo päivällä viitattiinkin mutta ainakin itse kuulun niihin edustajiin jotka pitävät nykyistä järjestelmää toimivana kannatan sitä samoiten

voidaan jossain mielessä todeta että se on vahvasti ylikompensaatio jollekulle kenelle se asia on niin itse ainakin näkisin että autoetu on hyvä vaihtoehto jos sellainen omalle kohdalleni tulevaisuudessa vielä tulee niin totta kai käytän tällaisen edun hyväkseni toinen asia on sitten tämä sosialidemokraattien työllistämiskysymys ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta näin pienyrittäjänä näen sen niin että työntekijän palkkaamisessa on paljon muitakin riskitekijöitä kuin tämä työn sivukulujen muutaman prosentin alennus voisi sanoa että jos kahden tonnin kuukausipalkalla olevan ihmisen työn sivukuluja muutamalla prosentilla alennetaan niin se ei vielä kyllä saa pienyrittäjää innostumaan työllistämään vaan pitää olla merkittävästi jotain muita toimenpiteitä kuin tällainen sivukulujen alentaminen kiitoksia

sitten oli vielä edustaja myllerillä vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies otan yhden asian tässä esille joka on tullut useassa keskustan edustajan puheenvuorossa eli sen että iloitaan siitä että kuntien rahoitusosuuksiin ei ole tehty leikkauksia ei ehkä suoranaisesti mutta me olemme keskustelleet tänäkin syksynä täällä eduskunnassa monesta sellaisesta asiasta jotka annetaan kunnille ikään kuin

erilaisiin palvelumaksuihin nämähän ovat suoranaisesti sellaisia lisäyksiä kuntalaisille kuntalaisille että että ne ne on ihan yhtä lailla katsottava kuntalaisten osalta heidän lisämaksuikseen
myönnän tässä vaiheessa ainoastaan neljä vastauspuheenvuoroa niille jotka tässä kerkesivät jo pyytämään eli edustajille jarva kärnä häkkänen ja kulmuni elikkä edustaja jarva olkaa hyvä vastauspuheenvuoro ja sitten mennään puhujalistaan näiden
arvoisa puhemies tämä ei ole ikään kuin kysymys tämä kunnille tulevien kustannusten ja tehtävien jako vaan viime kaudella kunnilta leikattiin niin paljon valtionosuuksia että ei kunnilla ollut vastaansanomista siinä niiltä vietiin resurssit ja lisättiin tehtäviä tällä hetkellä tehtäviä korkeintaan poistetaan tai niille annetaan se resurssi jos niitten tehtäviä lisätään lisäksi näissä esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja vastaaviin tehtäviin kyllä edelleen itsehallinto siellä on demokraattisesti valitut päättäjät jotka itse päättävät siitä jos siellä on tarvetta korjata kuntatalouttaan tai järjestää palvelut he tekevät nämä päätökset ei ikään kuin valtio tee tässä puitteissa mitään pakottavaa

arvoisa rouva puhemies näin saattoi varmaan olla edustaja gustafssonille totean siinä alkuvaiheessa hallituskautta ammatillisen koulutuksen osalta mutta sitten kun loppukaudesta tulokset on realisoitu niin kyllä niissä laskelmissa on että esimerkiksi länsi lapissa se leikkausprosentti on nyt neljätoista kun se muualla maassa on ollut neljää tai viittä olihan sitten myös korkeakouluasteella tiettyä johdatusta pakkofuusiolla kemi tornio ja lapin ammattikorkeakoulu yhdistyivät no se oli rakenteellinen uudistus ja nykyään korkeakoulu toimii aivan hyvin vaikka se tietenkin katkera paikka sinä hetkenä oli kun siihen sitten ajauduttiin mutta siitä on päästy hyvin eteenpäin kuitenkin ja alueellisesti kattava korkeakoulutus on säilynyt maakunnassa

arvoisa rouva puhemies mitä tulee tähän valtiontalouden ensi vuoden talousarvioesitykseen kuntapäättäjänä olen erittäin tyytyväinen siihen että tässä esityksessä ja hallituksen tekemin toimenpitein annetaan kunnille mahdollisuuksia annetaan kunnille kirves ja vesuri käteen annetaan työvälineet sopeuttaa kuntataloutta omilla keinoilla eikä ikään kuin kaadeta pelkästään säästöjä kuntien niskaan ja tämän kautta kaunistella valtiontaloutta tulen itse alueelta on koko maan korkein työttömyys ja kuntien taloudellinen liikkumavara on todella pieni olemme siellä odottaneet jo pitempään että saisimme viestin lähteä kokeilemaan aivan uudenlaisia uudenlaisia tapoja järjestää palveluita ja ja sopeuttaa kuntataloutta mitä toki nyttenkin on jouduttu

suomi elää tällä hetkellä ennennäkemätöntä taloudellista kriisiä meidän ongelmamme juontuvat sekä suhdanne että rakennetekijöistä tässä on nyt paljon keskusteltu siitä kuka on ottanut ja ja kuinka paljon on ottanut lainaa olennaisempaa kuin se kuka on ottanut

ehdottomasti paras tie sopia suomen kilpailukyvyn laittamisesta kuntoon toivon todella että siihen vielä voitaisiin päästä arvoisa puhemies joudumme tekemään kipeitä päätöksiä eivätkä ne todella helpoilta tunnu nyt kun tätä talousarvioehdotusta lukee ja ja miettii näitä säästölakeja mitä täällä on jo on jo käsitelty olennaista on kuitenkin se että saamme säilytettyä luottamuksen suomen kansantalouteen ja jopa vahvistettua sitä meillä ei ole odotettavissa ulkoa tulevaa kasvupiikkiä kansantalouteemme voimassa olevien ennusteiden näköpiirissä tästä syystä joudumme näitä säästöjä panemaan toimeen ja ja kantamaan sitä vastuuta mikä meille on annettu arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen että budjetissa on ja toivon että pidämme siitä jatkossa kiinni puolueiden yhdessä sopima puolustusmäärärahojen tason tason tämä on tällaisessa tämänhetkisessä ulkopoliittisessa ja turvallisuuspoliittisessa ilmapiirissä aivan ehdoton edellytys jotta pystymme säilyttämään riittävät resurssit maanpuolustuksen suorituskykyjen ja ulkoisen maanpuolustuksen ylläpitämiseen tästä on kyllä syytä pitää kiinni varsinkin kun pidämme vielä mielessä niin ilma kuin merivoimienkin tulevat suurinvestoinnit joilla päivitetään ja ylläpidetään näitä suorituskykyjä mitä maanpuolustuksemme aivan välttämättä tarvitsee pidän myöskin erittäin tärkeänä asiana sitä että saamme pienen pienen mutta kokoonsa nähden tuntuvan parannuksen kun saamme lisäystä vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen reserviläisten määrärahoihin mikä osaltaan mahdollistaa maanpuolustustahdon ylläpidon ja reserviläisten taitojen kehittämisen arvoisa puhemies vielä aivan lopuksi pidän pidän tärkeänä sitä että nyt tämä hallitus tarkastelee ja tässäkin budjettiesityksessä olemme lähteneet siitä että tarkastellaan julkista taloutta kokonaisuutena ja huomioidaan myös kuntatalous keskeisenä osana

arvoisa rouva puhemies

jos verrataan suomen nykyistä tilannetta vuosiin yhdeksänkymmentäyksi viiva yhdeksänkymmentäviisi jolloin esko aho oli tässä maassa pääministerinä olemme paljon pahemmassa tilanteessa kuin silloin silloin tehtiin välittömästi nopeasti päätöksiä markka devalvoitiin luotiin rakenteellisia uudistuksia uudistuksia muun muassa pääomaverouudistus yritysverouudistus tuli muun muassa avoir fiscal järjestelmä yhtiöveron hyvitysjärjestelmä joka on kantanut näihin päiviin asti ja pitänyt yritykset toimintakunnossa nyt ollaan tilanteessa että meillä ei ole devalvaatiomahdollisuutta eduskunta on pieni otos kansakunnasta täällä ei ainakaan opposition taholta ole minkäännäköistä ymmärrystä nähty sille pitäisikö tässä maassa uudistaa kaikki tä hänastiset eväät sillä tiellä on käyty loppuun nyt on uudistamisen aika rakenteita on pakko uudistaa hallituksen talousarvio pääministeri juha sipilän ensimmäinen budjetti perustuu että tämän maan suunta käännetään alamäestä vahvaksi talouskasvuksi kilpailukykyä on tarkoitus parantaa rakenteellisia uudistuksia aiotaan tehdä määrätietoisesti niitä on jo tehty ja kolmantena tämä velkaantuminen pitää saada pysähtymään kun katsoo noita talousennusteita tällä hetkellä mitkä ovat suomen talousennusteet euroalueella ja euroopan unionissa olemme toiseksi viimeisenä jos ne mitä viime viikolla arvoisat edustajakollegat tuli vientitilastoja ja suomen talouskasvulukuja eivät tätä porukkaa herätä niin ihmettelen sitten mikä tämän porukan herättää nyt on kyllä ne viimeiset hetket tehdä kovia päätöksiä ja aloittaa suomen talouden pystyynnostaminen tällainen turhan puhuminen ja toistemme syyttely eivät edusta tänä päivänä mielestäni mitään ne eivät muuta kuin alenna eduskunnan arvovaltaa sen tehdessä sitä tehtävää mihin se on määrätty ensinnäkin tämä kilpailukyvyn parantaminen näen sen vahvasti että yhteiskuntasopimus pitää tähän maahan saada aikaan edelleen vetoan siihen että todellakin työmarkkinajärjestöt omassa keskuudessaan tekisivät tämän sopimuksen jotta pääsisimme asiassa eteenpäin sopimisen tie on aina paras vaihtoehto muuta muuta tietä mielestäni ei pidä ainakaan käyttää jos sitten tämä tie ei toteudu niin sitten mennään viitoittamalle linjalle rakenteellisia uudistuksia on tehty ensimmäisenä sote uudistuksesta on tehty päätös ja sitä varten ollaan tekemässä lakeja parhaillaan kuumeisesti hallinnollisen byrokratian purkaminen on erittäin hyvän alun saanut muun muassa tämä maakuntakaavojen siirtäminen maakuntavaltuustojen päätettäväksi on erittäin hyvä päätös kerron yhden esimerkin mitä tämä byrokratia tässä maassa kauheimmillaan on kotikuntaani ilomantsiin rakennettiin ja on nyt valmistumassa koko kunnan kattava laajakaistaverkko valokuitutekniikkaan perustuen haimme sinne lupia kunnan omistama yhtiö haki lupaa että saataisiin vedettyä kaapelit maahan valtion omistamien teiden alituksiin tarvittiin tietenkin tieviranomaisen lupa toimisto on tällä hetkellä tampereella sen luvan saanti näille lukuisille monille kymmenille tienalituksille kun kaapelihan vedetään vain yhdelle puolelle tietä niin alituksia on pakko tampereelta kesti kahdeksan kuukautta entisaikaan kun oli kunnassa tiemestarit tällaisen luvan sai niin että kun aamupäivällä soitti niin iltapäivällä oli paperit valmiit nyt tällä jarrutettiin korostan arvoisat edustajakollegat tällä jarrutettiin tätä työhanketta kahdeksan kuukautta tahallaan väitän että se oli tahallinen teko en pysty sitä tietenkään toteen näyttämään mutta kyllä luulisi yksi nimi paperiin löytyvän alle kahdeksassa kuukaudessa tämä vain esimerkkinä siitä miksi tässä maassa byrokratian purkuun pitää lähteä määrätietoisesti sitten velkaantumisen pysäyttäminen pysäyttäminen vaatii kaikkia edellä mainittuja toimia plus sitten sitä että tässä maassa kuitenkin kun menette tuonne turuille ja toreille kysymään ihmisiltä väitän yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä on sitä mieltä joustaa pitää luovumme jokainen vähän omastamme ja saamme tämän suomen kasvuun muuta vaihtoehtoa en näe kansalaiset sitä paitsi tukevat tätä ajatusta erittäin vahvasti toivon että hallitus ja myös oppositio lähtevät näihin talkoisiin mukaan käytämme tätä mahdollisuutta hyväksi lopuksi arvoisa puhemies tämän työttömyyden saaminen kuriin vaatii meiltä vuosittain noin viiden miljardin euron kustannukset tämän nykyisen työttömyyden ylläpito siksi käytämme kaikki ne vaihtoehdot jotta saamme tämän työttömyyden loppumaan tai vähenemään olennaisesti kun satatuhatta ihmistä menee töihin se parantaa oleellisesti valtiontaloutta ja ennen kaikkea näiden ihmisten elämää heidän eläketurvansa kehittyy kunnat saavat verotuloja valtio saa verotuloja ja ennen kaikkea suomi lähtee nousuun jos tätä vaihtoehtoa ei nyt käytetä en uskalla arvoisa puhemies edes kuvitella sitä toista vaihtoehtoa

arvostettu rouva puhemies hyvät edustajakollegat

maailmankaupan kasvu ja siten myös maamme vientikysyntä jää vuonna kaksituhattaviisitoista selvästi hitaammaksi kuin suomen pankin kesäkuussa antamassa ennusteessa odotettiin me olemme itse asiassa tällä hetkellä ainoa maa jonka talousennusteita käännetään heikompaan suuntaan ja niin kuin tässä edellä edustaja hoskonen totesi on kumma jos eivät nämä

parhaiden asiantuntijoiden lausunnot ovat ne sitten suomen pankista imfstä tai mistä tahansa herätä tätä salia tähän vakavaan tilanteeseen maamme julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo kuusi vuotta alijäämäinen minkä vuoksi julkinen on kasvanut erittäin voimakkaasti tällä tuoreimmalla ennustejaksolla velka ylittää kuusikymmentäkahdeksan prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja on itse asiassa suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna yli kaksinkertaistunut verrattuna vuoden kaksituhattakahdeksan velkatilanteeseen suomen pankki toteaa että velkaantumisvauhti on huolestuttava koska suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot pitkittyneen taantuman työikäisen väestön määrän supistumisen ja teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi arvoisa puhemies olemme aiemmin käsitelleet täällä lisätalousarviota ja ja myös suomen pankin valtuuston kertomusta itse asiassa kun tätä suomen pankin kertomuksen valiokuntamietintöä lukee niin se herättelee myös tähän vakavaan tilanteeseen tässä todetaan että ohjauskorot laskettiin niiden tekniselle alarajalle minkä lisäksi ekp päätti vuoden kaksituhattaneljätoista aikana myös useista niin sanotuista epätavanomaisista rahapoliittisista toimenpiteistä huolestuttavin viesti löytyy saman mietinnön seuraavasta kappaleesta viimeisimmät ekpn päätökset antavat viitteitä siitä ettei kevennetylle rahapolitiikalle nähdä vielä loppua ajatellen ekpn toimien kestolla saattaa olla merkittävä vaikutus valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon tämä on se isoin vaara mikä meitä uhkaa ja sen takia nyt tarvitaan toimia kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan sopeutusta ja tarvitaan rakenteellisia uudistuksia arvoisa puhemies haluan nostaa muutaman asian esille tästä meidän talousarviosta ja niistä lisäyksistä mitä teimme valtiovarainvaliokunnassa lisäsimme määrärahoja veteraanikuntoutukseen ja toivon jälleen kerran enää ei tarvitse tällaista näytelmää nähdä vaan veteraanien kuntoutusrahat ovat tästä päivästä ja tästä vuodesta eteenpäin aina automaattisesti budjetissa toivon myös että eduskunta ja hallitus tekee päätöksen pienimmällä haitta asteella olevien sotainvalidien kymmenen prosentin haitta asteen rajan poistamisesta tai muuttamisesta niin että he kuuluisivat tuohon viisitoista tai kahteenkymmeneen prosenttiin nämä kymmenen prosenttiset sotainvalidit jäävät sata prosenttisesti palveluiden ulkopuolelle arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä puolustusvoimista ensi vuosi selvitään puolustusvoimissa mutta meillä on valitettavasti myös tämän hallituksen kehyksissä sellaisia leikkauksia jotka näin ollen tulevat leikkaamaan puolustusvoimien käyttörahoja noin neljäkymmentäviisi miljoonaa tällä kehyskaudella jos sitä päätöstä ei muuteta ja sitä ei tällaisessa muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa voi hyväksyä

arvoisa rouva puhemies talouspolitiikan linjasta ja tavoitteista tulisi käydä julkista ja avointa keskustelua entistä huomattavasti enemmän uusi hallitus on aloittanut työnsä poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa laman ja vastakkainasettelun suomi ei ole kenenkään haave siksi on hyvä että hallituksen keskeiset lisäpanostukset kohdistuvat muun muassa omais perhe ja kotihoidon kehittämiseen sisäiseen turvallisuuteen sekä puolustusvoimiin

koulutukseen ja tutkimukseen tehtävät leikkaukset jotka ovat merkittäviä ja saattavat heikentää koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ja laadukkuutta opetus ja sosiaalimenot ovat valtion suurimmat menoerät ja sopeutukset osuvat siksi myös näihin eriin maamme hyvinvoinnin ja menestyksen kasvu on vahvasti kytköksissä sivistykseen ammattitaitoon ja koulutukseen vaikeassakin taloustilanteessa tulee pitää huolta etteivät leikkaukset murenna pitkän aikavälin koulutuksen laatua tai syrjäytä nuoriamme arvoisa rouva puhemies kannatan lämpimästi valtiovarainvaliokunnan tekemää ehdotusta julkisen talouden suunnitelmaan liitettävää yhteenvetoa johon sisältyisi lapsiperheisiin ja yksin asuviin merkittävästi vaikuttavat muutokset yhtä lailla tärkeää on myös että hallitus kiinnittää vakavaa huomiota pitkästä taantumasta syntyviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden syrjäyttämiskehityksen pysäyttämiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi

arvoisa puhemies

hyviä perusteita ajatella että kokoomuksen yhteydet elinkeinoelämään yrittäjiin työnantajiin valavat öljyä laineille myrskyn varalta arvoisa puhemies kun paljon odottaa niin riskinä on että pettyy yhteinen uskomme on on että rakenneuudistukset ovat välttämättömiä sote uudistus on tässä aivan ydinasia päästäänkö nyt sovitulla kahdeksantoista maakunnan ja viiteentoista sote alueen mallilla tyylikkäästi maaliin se on toistaiseksi hyvin epävarmaa syntyykö tuota tietä kulkien sellainen rakenneuudistus joka pienentää kestävyysvajettamme olennaisesti periaateratkaisun voi saada uhkaamalla hallituksen kaatumisella mutta yksityiskohtien ratkaisemisessa lainsäädäntötyössä on otettava huomioon muitakin reunaehtoja kuin poliittinen tahto edellisen hallituksen tavoin tämäkin hallitus haluaa korkeakoulukenttään isoja rakenneuudistuksia yliopistojen saatua autonomian on hallituksella itsellään tähän kovin vähän työkaluja tähän asti nähdyt keinot ovat korkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen ja ministerin kirjeet yliopistoille minä pelkään että korkeakoulukentän rakenneuudistukset tulevat tapahtumaan kovin hitaasti kukapa rehtori haluaisi esittää hallitukselleen oman korkeakoulunsa lakkauttamista kun hallitus haluaa isoja rakenneuudistuksia voi kysyä onko sillä itsellään riittävästi työkaluja johtavatko toivotut priorisointi vahvuuksiin keskittyminen työnjako ja erikoistuminen riittävän nopeasti riittävän isoihin rakennemuutoksiin ja tehokkuushyötyihin jää nähtäväksi arvoisa puhemies työelämän rakenteisiin hallitus on harkinnut puuttuvansa itse kehittämillään työkaluilla hallitus näkee viisaaksi murtautua sorkkarautaa käyttäen siihen huoneeseen jossa työnantajat ja palkansaajat sopivat työehdoista huoneeseen jossa tähän asti on ratkaistu asiat neuvotellen hallitus on aikeissa murtautua sisään ja asettaa omat ehdot sopimiselle miksi näin siksi ettei hallitus luota työnantajien kykyyn neuvotella hallitus ei luota työnantajien kykyyn neuvotella siksi että hallituksen mielestä työnantajat ovat liian anteliaita ja se käy meille kalliiksi hallitus asettaa rajan työnantajien anteliaisuudelle lomia ja lomarahoja leikataan toivottavasti sorkkarauta jää työkalupakkiin moni on täällä sitä toivottavasti tätä sorkkarautaa säikähtäneet liitot ja keskusjärjestöt palaavat neuvottelupöytään päättämään kilpailukykyä vahvistavasta äärimaltillisesta kokonaisratkaisusta toivottavasti sopiminen voittaa sorkkaraudan edustaja gustafsson käytti hyvän puheenvuoron täällä siitä miten totta kai sdp käy keskusteluja myös ay liikkeen kanssa kaikkia keskusteluja ei käydä julkisuuden kautta puhemies suomalaiset tarvitsevat nyt toivoa ja luottamusta niitä on turha etsiä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä ainakaan sen johdanto osasta mietinnön johdanto osa on synkkää luettavaa ainoa valopilkku on maininta siitä että eu alueella talouskasvun arvioidaan ensi vuonna olevan kaksi prosenttia synkkä on sen sijaan maininta että kreikan jälkeen suomen eu maiden hitainta synkkyys jatkuu kuvauksella työttömyyden kasvusta ensi vuonna kolmensadanseitsemänkymmenentuhannen tasolle finanssipoliittisen linjan esittelyssä korostuu tarve käynnistää välittömästi sopeutukset ja leikkaukset vaikka tavoitteiksi mainitaan myös kestävä kasvu ja koheneva työllisyys tekstissä käsitellään lähes yksinomaan säästötoimenpiteiden välttämättömyyttä valtiovarainvaliokunnalle ominaisella rehellisyydellä todetaan useammassa kohdassa että toteutettava leikkauslinja voi heikentää talouden kasvun mahdollisuuksia ja vahvistaa negatiivista kierrettä valiokunta toteaa että leikkaukset heikentävät talouden kasvua lyhyellä aikavälillä

täytäntöönpano aloitetaan välittömästi sillä näköpiirissä ei ole merkittävää taloudellista kasvua syntyy aika masentava kuva tilanteestamme kun talouskasvua ei ole näköpiirissä tehdään toimenpiteitä joilla kasvun eväitä entisestään heikennetään arvoisa puhemies tämän vastapainoksi olisin toivonut mietinnön alkuun muutaman kirkkaan ja tulevaisuudenuskoa synnyttävän ajatuksen siitä mihin toimiin ryhdytään kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies hyvät edustajat tässä on oikeastaan minun mielestäni kaksi semmoista isoa opetusta jotka silloin kaksikymmentäviisi vuotta sitten koettu aika lailla kuilun partaalla käyminen osa teistä tuntee ajan tietysti omakohtaisemmin kuin allekirjoittanut minun mielestäni antoi ja jotka tässä tilanteessa se että silloin opimme että suomi voi romahtaa ylivelkaantumisen tilaan voi romahtaa yli sen askeleen jonka jälkeen meihin ei enää luoteta no nyt tilanne on osin tietysti eurojärjestelmän takia erilainen mutta käytännössä niin kuin esimerkiksi kreikan tie on opettanut edelleen koko ajan pitää pitää huolta siitä että sitä askeletta emme hankalassakaan tilanteessa ota tämä on se oppi josta itse

tämän päivän keskustelujen perusteella ei ihan yksimielinen mutta selvä ylivoimainen enemmistö tässä salissa tuntuu olevan jopa kilpasilla siitä mikä puolue on varmimmin velkaantumista taittamassa ja siitä sitten taitetaan peistä kuka on yksityiskohdissa oikeassa kuka ei hyvä niin sinänsähän se ei tässä minun mielestäni harjoituksen pääkysymys otetaanko tänä vuonna velkaa jonkin verran vai eikö oteta vaan kysymys on siitä että ei jouduta semmoiseen eksponentiaalisen ylivelkaantumisen kierteeseen jonka vääjäämätön loppupää kun se liikkeelle lähtee on sitten se missä kreikka on no

jotain täytyy tehdä viimeksi tehtiin devalvaatiolla nyt se täytyy pystyä tekemään muutoin se ei ole tietysti pelkästään tämän salin vika vaan myöskään työmarkkinajärjestelmässä tämän opin jonka piti olla selvä silloin kun euroon liityttiin toteuttaminen ei tunnu onnistuvan on ihan selvää tietenkin että nyt kun hallitus lakiteitse joutuu paikkaamaan työmarkkinajärjestelmän epäonnistumista niin se paketti ei ole niin oikeudenmukainen kuin se voisi olla jos kaikki työmarkkinaosapuolten keinot olisivat käytössä kuitenkin täytyy sanoa että ne maalailut joita täällä paljon puolelta puhutaan kuinka paljon tämä kirpaisee palkansaajan kukkaroa tai kuinka epäoikeudenmukaisesti osuu ovat kyllä aika yksipuolisia jos nyt katsotaan vaikkapa tätä yhtä isointa paketin osaa lomarahojen leikkaamista kannattaa muistaa että korkeintaan noin kuusikymmentä prosenttia siitä lomarahojen mahdollisesta leikkaamisesta tulee käytännössä sinne palkansaajan maksettavaksi loppuviimein neljäkymmentä prosenttia on sitä osaa joka tällä hetkellä menee verottajalle samaan aikaanhan hallitus kuten täällä on valtiovarainministeri muistuttanut on keventämässä pieni ja keskituloisten ihmisten tuloverotusta myös toista kautta eli työtulovähennyksen kautta se on on noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa kädenojennusta pienituloiselle työlle tässä paketissa minkä nyt kilpailukykypaketin tai niin kuin minä sanoisin selviytymispaketin nimellä kuuluisi kulkea itse asiassa se suurin yksittäinen elementti yli kolmannes koko paketista on työnantajamaksujen siis työllistämisen sivukulujen miljoonaa euroa siis toista miljardia tulee nimenomaan työn verokiilaan pieni ja keskituloisille palkansaajan verotukseen ja kaikille meille työnantajamaksun vähentämiseen tämä on nimenomaan sitä sisäistä devalvaatiota jota paljon on on haettu ja jota myöskin ekonomistit ovat paljon pyytäneet sitten hyvät kuulijat arvoisa puhemies tässä on muutamissa puheenvuoroissa tänään ohjaavan verotuksen ja painopisteiden kysymyksestä ja kyllä minä sinänsä uskon että tulevat polvet tulevat jonkun verran ihmettelemään että samaan aikaan kun viikonloppuna on tehty historiallinen pariisin ilmastosopimus jonka uskon meidän kaikkien kannalta tulevan osoittautumaan oikeaksi ja jossa kunnianhimotasoa nostetaan ilmastonmuutoksen riskien kohtuullistamiseksi meillä kuitenkin kieltämättä siirtymä pois työn verotuksesta kohti saastuttamisen verotusta tapahtuu turhan hitaasti tämä hallitus sinänsä poistaa ympäristöhaitallisia verotukia mutta voitaisiin harpata nopeammin silloin sen täytyy yhdistää ansiotuloverotuksen alentaminen ja samalla haittaverotuksen kuten esimerkiksi polttoaineverotuksen nostaminen toista ei voi irrottaa toisesta muuten menee talouskasvulta pohja kiitoksia

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos valtiovarainvaliokunnalle talousarviomietinnöstä jossa todetaan että talousarvio on alijäämäinen ja alijäämä katetaan velaksi jälleen kerran on todettava että olemme euron pakkopaidassa ja samaan aikaan vientikään ei vedä nokian menestystarina oli ja meni ja tätä kaksituhattakahdeksan alkanutta lamaa edeltäneellä ajalla ei ehkä myöskään osattu tai voitu arvioida talouden kehitystä tästä kriisistä eteenpäin kasvu ei näyttäisi olevan niin nopeaa kuin kriisiä edeltäneellä aikakaudella monet muut maat ovat päässeet talouden kasvu uralle muun muassa teollisen tuotantorakenteen ansiosta myös muista syistä toki euroalueen ja japanin talouskasvu esimerkiksi esimerkiksi on vaatimatonta eikä venäjänkään talous häävisti kasva ja lisäksi siellä ulkopoliittinen kriisi heikentää luottamusta politiikka aiheuttaa epävakautta talouteen kokonaisuutena tähän euron pakkopaitaan on valitettavasti vain reagoitava kun suomi luopui itsenäisestä valuuttakurssipolitiikasta olivat sen mahdolliset ongelmat täysin tiedossa siitä on aivan varmasti tutkittua tietoa ja näihin mahdollisiin ongelmiin vastaamisesta ei ole sitten osattu tai haluttu keskustella riittävästi valuutan devalvaatiolla saatiin aikanaan kilpailukykyä ja nyt paljon puhuttu sisäinen devalvaatio on hitaampi tie sitä on helpompi kyseenalaistaa ja arvostella mutta valuutan devalvaatioon meillä ei ole mahdollisuutta irlantia on kuvattu hyväksi sisäisen devalvaation esimerkiksi talous on siellä kääntynyt kasvuun vaikka varmasti myös kivuliaitten prosessien kautta työllisyys on ja sitä kautta myös peilikuvana kulutus on kasvanut no palkkajoustoilla niin kuin täällä nyt on paljon puhuttu on tarkoitus osaltaan hakea vientiin vauhtia nyt vain toivoa sopii että meidän suomalaiset yrityksemme ovat niin sanotusti vientikuntoisia lisäksi euroalueen epäsymmetrisyys ja sijaintimme euron reuna alueella aiheuttavat omat ongelmansa niin suomelle itse euroalueellekin jos unioni ei palauta luottamusta toimintaansa se voi itsessään olla euroalueen talouskasvun este eli politiikka aiheuttaa epävarmuutta taloudessa meilläkin unionin on pidettävä kiinni säännöistään vahvistettava ulkorajojaan ja vähennettävä byrokratiaa euroalueen valuviat kertaantuvat ja niin kuin olemme tässä kasvu ja vakaussopimuksessa olleet tarkkailussa siinäkin olemme naimisissa näitten valuvikojen kanssa no emme sinänsä siinä kasvu ja vakaussopimuksessa mutta uskallan kuitenkin epäillä miten niin sanottu ja vakaussopimus on sitten edistänyt kasvua ja vakautta euroopan unionin alueella kun talouskasvu on näin vaatimatonta ollut mutta sitten sisäpolitiikkaan tämän talousarvion valossa valtiovarainvaliokunta mietinnössään on todennut tilanteen haasteellisuuden tämän euroopan hallitsemattoman muuttoliikkeen vuoksi mikä suomessa on paljon hallitummin otettu otettu haltuun mutta me tämän laajamittaisen muuttoliikkeen kanssa olemme vasta lähtötilanteessa tämä on pitkäkestoinen prosessi ja se ei voi perustua tehottomaan ja kalliiseen kotouttamiseen kiitoksia siitä että poliisin suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahoja on lisätty valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt sitten vakavaa huomiota hätäkeskustoiminnan laskeviin määrärahoihin samoin hallintovaliokunnassa tämä nousi esille hätäkeskuslaitoksen on kuitenkin vastattava kiireellisiin avunpyyntöihin kiitos myös harmaan talouden torjuntaan lisätystä määrärahasta valiokunnan lausumaehdotukset viisi ja kuusi nostavat sotainvalidien ja veteraanien kuntoutukseen ja palveluihin käytettäviä määrärahoja kiitos tästä valiokunnalle mutta tältä paikalta ennen kaikkea nöyrä kiitos maatamme puolustaneille veteraaneille ja kotirintamalle ja jälleen kerran löytyi lisämäärärahat myös neljä h toimintaan kiitos siitä neljä h toiminta on tehokasta ja merkittävää nuorisotoimintaa ja kuuluu lisäksi kansainväliseen yhteisöön no kuitenkaan kaikki alat eivät toki ole suomessa menettäneet kilpailukykyään kuten aiemmin mainitulla sähkötekniikan alalla on käynyt meillä on kemianteollisuutta puunjalostusta terästeollisuutta joka on maailman puhtainta ilmastosopimuksen vuoksi on pidettävä huolta ettei hiilivuotoa tapahdu myös ilmastopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin täällä salissa on moitittu että ei ole konkreettista pöydässä no hyvänen aika on se kyllä ihan kohtuutonta että tässä ajassa olisi jo valtava määrä hankkeita etenemässä me tiedämme kaikki että ministerit tekevät sektoreillaan töitä esimerkiksi sinisen biotalouden strategiaa ollaan laatimassa ja jos emme nyt itse sitten sössi näitä ilmastosopimuksen mahdollisuuksia niin sekin sointuu yksiin hallitusohjelman kärkihankkeiden kanssa konkreettisesti on myönnetty määrärahoja kimolan kanavan kunnostamiseen ja ihan varmasti hallitus tuo tuo konkretiaa lisää kintaat ovat kädessä

suomen pankin tuoreen talouskatsauksen viesti on kyllä huolestuttava ja vakava varoitus meille kaikille eli kasvu on selvästi hitaampaa kuin muualla euroalueella ja vientimarkkinoiden kehitys on ennustettua vaimeampaa eikä ulkomaankaupastakaan lähivuosina olla juuri vetoapua saamassa kasvu on kotimaisen kysynnän varassa ja talous pyörii velkaantumisen varassa samalla kun tuotantopotentiaali jatkaa supistumistaan tällainen kehitys ei todellakaan ole kestävällä pohjalla

tässä kun budjettia käsittelemme täytyy vakavuudella näihin näkymiin suhtautua kristillisdemokraatit oman vaihtoehtobudjetin jossa ei esitetä hallitusta suurempia leikkauksia kokonaisbudjettiin mutta emme myöskään lisää velanottoa haluamme muuttaa sellaisia hallituksen esityksiä jotka mielestämme lisäävät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan kustannuksia ja sosiaalista eriarvoisuutta esimerkiksi verotuksen painopistettä haluamme muuttaa niin että haittaveroja nostetaan hallituksen esitystä enemmän mutta arvoisa puhemies ihan erityisesti haluan painottaa sitä ja ja toivon sitä että hallitukselta löytyy viisautta olla kannustamassa ja rakentamassa yhteishenkeä niin että saadaan tuo yhteiskuntasopimus solmittua tässä tilanteessa meillä ei ole varaa lakkoihin lakkoihin eikä riitelyihin

arvoisa rouva puhemies hallituspuolueet ovat ottaneet nuorten syrjäytymisen ja työllistämisen vakavasti vaikka oppositiopuolueet ovat monissa yhteyksissä väittäneet että mitään ei tehdä työllisyyden eteen tai ei olla riittävästi kiinnostuneita työllisyydestä olen tämän huomannut kun olen ollut ensimmäistä kautta edustajana ja mukana työ ja tasa arvovaliokunnassa syksyn aikana kuulimme budjetin johdosta valiokunnassa runsaasti asiantuntijoita eri tahoilta muun muassa nuorisotyöttömyydestä nuorten pajatoiminnasta ja nuorten etsivätyöstä nuorten työelämään pääseminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden talouden kannalta eikä vähiten nuoren itsensä kannalta vähentäen myös nuoren syrjäytymisriskiä kuulimme viranomaisten varoitteluja siitä että harmaan talouden torjunnasta ei tulisi leikata kuulemisissa tuli esille että yksi henkilötyövuosi tuottaa talousrikostutkinnassa arviolta noin satatuhatta euroa täällä kuultiin tänään joku toinenkin luku mutta suurin piirtein ollaan siinä sadantuhannen euron

nuorten nuorten työpajatoiminnan ja nuorten etsivätyön osalta että nuorten työllisyydenhoidon määrärahaleikkaukset ovat ongelmallisia ja heikentävät nuorten työllistämistä tuntuvasti samoin valiokunta toivoi että talousrikostutkinnan määrärahat säilyisivät ennallaan valtiovarainvaliokunta on selkeästi lukenut valiokuntien lausunnot oman valiokuntani eli työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunto on otettu huomioon ja nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on lisätty neljä miljoonaa euroa aikaisemminhan tässä olikin jo tästä en muista montako viikkoa siitä nyt on aikaa että hallitus on ilmoittanut että harmaan talouden ohjelmaa jatketaan täytyy sanoa että nyt alkanut hallituskausi on ollut raskas ja vaikea varsinkin näin uudelle kansanedustajalle on päässyt heti tositoimiin ja joutunut siihen hallitusvastuuseen joka tietysti kuuluukin hallitusvastuupuolueiden kansanedustajille mutta vilpittömästi ja vakaasti uskon siihen että me saamme näillä toimilla suomen talouden uuteen kurssiin ja voimme turvata myös jatkossa perusturvan ja peruspalvelut en olisi muuten mukana tukemassa tätä hallitusta ellen vilpittömästi siihen uskoisi

arvoisa rouva puhemies

kun kuuntelee tulee mieleen vaikutelma että verojen nosto kiinnostaa enemmän kuin valtion kassan kartuttaminen on syytä tiedostaa etteivät korkea verotaso ja korkea verotuotto kulje käsi kädessä tilastojen mukana yksitoista prosenttia eniten tienaavista veronalaisista maksaa noin neljäkymmentäviisi prosenttia kassaan tulevista veroista tähän porukkaan kuuluu jos tienaa vuodessa noin viisikymmentätuhatta euroa on lyhytnäköistä ajatella että nostamalla veroja saadaan tältä hyvin tienaavalta porukalta enemmän verotuottoa suomen verotus on jo nyt liian korkea ja kuristava kaukonäköisesti voisimme kehittää asioita siten että tämä veronmaksajaporukka kasvaa lukumäärältään meidän tulee toimia siten että maan yleinen tulotaso nousee ja niin sanottuja hyvätuloisia olisi enemmän näin verotuoton määrä kasvaa vaikkei veroja nosteta niitä voidaan päinvastoin jopa laskea tällöin on varaa pitää huolta heistä jotka apua tarvitsevat ilman että otamme valtiolle syömävelkaa tähän suuntaan hallitus pyrkii esityksillään ja valmisteilla olevilla hankkeillaan ja hyvä niin tehtävää on paljon jotta tämä mahdollistuu eikä hommaa saada valmiiksi yhdessä vuodessa esimerkkiä voimme ottaa vaikkapa virosta jossa talous on käytännössä rakennettu tyhjästä viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kommunistisen sekoilun jälkeen en tiedä ovatko kaikki täällä jo huomanneet mutta viro on meistä mennyt ohi ja maan talouden rakenne on kevyt ja dynaaminen ja esimerkiksi työmarkkinoilla keskitytään työntekoon ay jähinöinnin ja lakkoilun sijaan arvoisa rouva puhemies kerron nyt keinon jolla valtion kassaan saadaan lisää käteistä rahaa ja nopeasti joka vuosi suomeen tuodaan alkoholia ulkomailta summalla joka vastaa noin sadankahdeksankymmenen alkon keskimääräistä vuosimyyntiä maahantuonnin siis kaljarallin syy on se että alkoholi on esimerkiksi virossa niin paljon kevyemmin verotettua alan teollisuuden arvioiden mukaan järkevämmällä alkoholiverotuksella voitaisiin saavuttaa kahdensadanviidenkymmenen viiva kolmensadan miljoonan euron verotuoton kasvu sama määrä juotaisiin suomessa varmasti joka tapauksessa mutta ainakin verotuotot jäisivät maahamme arvoisa rouva puhemies tällä talousarviolla pärjätään kun vuoteen mennään tarvitaan kuitenkin järeitä toimia maan talouden nousuun saamiseksi uutta lainsäädäntöä ay liikkeen pakkovallan purkua sääntelyn keventämistä normien purkua näistä meillä on esimerkkejä riittämiin ja toimeen ryhtymisen aika on nyt

ei oteta tässä vaiheessa debattia nyt on aika paljon debattia käyty otetaan myöhemmin hieman lisää otetaan muutama puheenvuoro tähän ensiksi

palataan kuitenkin debattiinkin ihan lähiaikoina

arvoisa rouva puhemies

arvioida hallituksen toimintaa ja perinteisesti myös arvostella sitä ja esittää vaihtoehtoja ja hyvä niin itse ainakin luulen että tässä salissa varmaan ei istu yhtäkään kansanedustajaa joka olisi erityisen iloinen siitä että eri väestöryhmiltä tai koulutuksesta tai jostakin muusta joudutaan ottamaan rahaa pois se se on aika vastenmielistä ja siitä ei kovin paljoa kiitosta saa mutta ainakin itse ajattelen niin että pitäisi pyrkiä järkevästi analysoimaan ne syyt mitkä ovat johtaneet tähän itse käsitän näin että yksi merkittävä syy siihen on että jostakin syystä jota tässä hieman ehkä myöhemmin arvioin meidän vientitulomme eivät ole enää sillä tasolla että se riittäisi siihen totuttuun elintasoon ja eri tulonsiirtoihin ja eri toimintojen rahoitukseen täällä päivällä keskusteltiin debatissa siitä kenen syy tämä on sitä minä en osaa sanoa mutta ihan tilastoja katsomalla voi päästä siihen johtopäätökseen että vuonna kaksituhattakaksi suomen vaihtotase jota minä pidän erikoisen tärkeänä oli kaksitoista miljardia plussalla sen jälkeen maassa on ollut monenlaisia hallituksia ja monenlaisia puolueita talouspolitiikkaa linjaamassa mutta jatkuvasti ollaan tultu alamäkeä en itsekään tiedä mikä on oikea luku tänä päivänä mutta vaihtotase on useita miljardeja pakkasella se on se suurin syy minkä takia meillä raha ei riitä näihin palveluihin ja joudutaan sitten kulurakennetta leikkaamaan velka sinänsä ei ole se kriittinen tekijä mutta tämä kolminaisuus että meillä on vaihtotase pakkasella ja velka ja meillä ei ole euroalueen sisällä kilpailukykyä aiheuttaa sen että jotakin pitää oikeasti tehdä täällä juteltiin päivällä että pitää julkisia investointeja lisätä ja se osittain auttaa mutta ongelma eivät ole kyllä julkiset investoinnit ne ovat noin yhdeksän miljardin tasolla ongelma on se että meidän rakenteet ovat sellaisia että moni yksityinen taho ei luota siihen investointiin että se takaisinmaksuaika minkä nykypäivänä pitää investointeihin liittyä venyy niin pitkäksi tai sitä ei ole edes olemassa sen takia nämä investoinnit laahaavat kaksikymmentä prosenttia liian matalalla tasolla jos ovat kolmekymmentäviisi miljardia tällä hetkellä yksityiset investoinnit niin silloin meillä on seitsemän viiva kahdeksan miljardin investointivaje ja tämä on se ongelma mihin meidän pitäisi löytää yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa vastaus minä kuitenkin itse näkisin että hallitus on aika diplomaattisesti ja pitkämielisesti esittänyt yhteistyötä ja toivon että todella se yhteinen näkemys löytyy sitten mitenkä työmarkkinoita uudistetaan ja miten suomen kilpailukykyä uudistetaan koska kyllä väistämätön lopputulema on se että jollakin tavalla suomen kustannusrakennetta ja työn hintaa täytyy muuttaa että se menee kaupaksi se on tietenkin myös tavaroiden ja palveluiden laatukysymys mutta väistämättä me joudumme näihin työmarkkinakysymyksiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa palaamaan ja mitä nopeammin se pystytään tekemään sen parempi nimittäin työttömyyden kustannuksiakin on vähän vaikea laskea mutta ainakin kelan taskutiedon mukaan ne olivat neljä pilkku seitsemän miljardia ja siihen pitää tietenkin laskea monenlaisia muita kustannuksia päälle niin ettei liene suuri virhe arvioida ne noin viideksi miljardiksi asumistukimenot ovat noin miljardia ja toimeentulotukimenot seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa siitä kertyy noin seitsemän miljardin paketti ja kun me tiedämme että asumistuet kuitenkin menevät vuokriin ja nostavat asuntojen hintoja niin tavallaan se negatiivinen kierre on niin paha kun otetaan vielä nämä kannustinloukut huomioon että tästä on vaikea nyt päästä irti ellemme tee kohtalaisen radikaaleja muutoksia itse kyllä toivon että maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt löytävät sen yhteisen sävelen tässä lähikuukausien aikana ja saavutetaan sellainen ratkaisu jonka kanssa voidaan mennä eteenpäin nimittäin tämmöiset pakkolain kaltaiset toimet joihin hallituksen on turvauduttava jos sopua ei saada eivät varmaan miellytä ketään vielä tähän lopuksi edustaja kopra nosti tässä alkoholipolitiikan keskusteluun toteaisin että itselläni olisi aika helppokin keino siihen että suomen valtio voittaisi viisisataa miljoonaa eli puoli miljardia viron viinarallin ansiosta suomi menettää kolmesataa miljoonaa verotuloja ja parisataa miljoonaa muuta koska siellä käydään muutenkin helpointa olisi asettaa alkoholin valmistevero latvian tasolle eli kymmenen kertaa alemmas esimerkiksi oluen suhteen mutta pistää alkoholille terveydenhoitomaksu sen takia että se aiheuttaa viiden miljardin kulut alkoholiverotus säilyisi tismalleen entisellään mutta heti kun joku toisi alkoholia suomen rajojen ulkopuolelta suomeen hän joutuisi maksamaan terveydenhoitomaksun

debatti edustaja viitanen edustaja gustafsson ja edustaja myller tässä nyt ensiksi ja sitten muitakin olkaa hyvä arvoisa
puhemies kun tässä puhutaan imfstä niin täytyy varmasti myös muistuttaa siitä että se on ottanut hyvin kriittistä kantaa muun muassa suomen koulutusleikkauksiin aivan kuten myös me olemme siitä vahvasti huolta kantaneet mutta puhemies pyysin tämän puheenvuoron muun muassa siksi että täällä jälleen kerran annettiin hieman väärää totuutta opposition verolinjoista nimittäin nyt täytyy muistaa se että sdpn vaihtoehdossa meidän vaihtoehdossamme veroastevaikutus on nolla pilkku nolla eli veroastetta emme nosta teemme toisenlaisia ratkaisuja otamme mukaan finanssisektoria ja ennen kaikkea lisäämme työllisyyttä niin että verotuksen keventämisellä keventäisimme nimenomaan pieni ja keskituloisen palkansaajan ja eläkeläisen verotusta mikä olisi hyvin järkevää politiikkaa paitsi inhimillisesti oikein myös työllisyyspoliittisesti tässä tilanteessa olisi tärkeää tämä ei niin että kuristetaan täällä puhemies puhuttiin myös velan määrästä täytyy muistaa että tällä politiikalla hallitus ottaa enemmän velkaa ensi vuonna kuin otetaan tänä vuonna eli siinäkin suhteessa kierre on valmis
myönnän viisi vastauspuheenvuoroa edustajille gustafsson myller feldt ranta katainen ja kopra ja sen jälkeen mennään puhelistaan ja katsotaan sitten miten asiat etenevät edustaja gustafsson vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies suosittelen eestilä ja kopra kun edustatte hallituspuolueita että viekää nämä alkoholiveroesitykset sitä kautta eteenpäin mielelläni niitä sitten täällä eduskunnassa käsittelemme mutta edustaja kopra tässä teidän puheenvuorossanne oli kyllä mielestäni vähän sen kaltaista uhoa kun puhuitte yleissitovista sopimuksista ne ovat pakkovaltaa ja pitää saada vapaampia mahdollisuuksia joustavoittaa palkkaa sehän tarkoittaa tietysti palkan alennuksia olen itse läheltä seurannut vuosikymmeniä metallityöväen liiton ja teknologiateollisuuden yhteistyötä joka nyt viime viikkoina ja kuukausina on julkisuudessakin saanut paljon kehuja heillä on muun muassa neljänkymmenen sivun kokonaisuus työaikajoustoista työpaikoille suosittelisin kyllä että nyt tätä metallityöväen liiton mallia seurattaisiin tarkasti eikä lähdettäisi sillä tavalla heikoille jäljille mistä seuraa vain vahinkoa ensin pitää luoda luottamusta ja sitten paikallista sopimista

puhemies on todella tärkeä huomio tulee se sitten suomen pankilta imfltä tai täältä salista että suomeen tarvitaan erityisesti pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

hallitukselta on tullut näitä ikään kuin avauksia asuntopolitiikkaan ne ne eivät ole tulleet kohtuuhintaiseen vuokra asumiseen vaan sellaiseen vuokra asumiseen joka toteutuessaan on lähes markkinahintaista nyt puhutaan esimerkiksi tällaisesta kymmenen vuoden välimallista josta on kokemuksia

puhemies viime aikoina täällä suomen eduskunnassa on ollut kyllä semmoista jatkuvaa tahallaan ohipuhumista nyt on kolmekymmentä päivää kolmekymmentä päivää jatkunut tämmöinen tahallinen ohipuhuminen sdpn vaihtoehtobudjetista kahdelta osalta on tämä verolinja se on niin moneen kertaan avattu täällä ja sen vaikutukset eduskunnan tietopalvelu on laskenut veroasteeseen ovat nolla pilkku nolla prosenttia jokaisen prosenttilaskua ymmärtävän se tarkoittaa sitä että se ei nosta veroastetta lainkaan on jotenkin epäoikeudenmukaista epärehellistä jatkuvasti pelotella täällä että sosialidemokraatit ovat kiristämässä verotusta meidän mallissamme se ollaan viemässä lähemmäksi eun keskitasoa jossa työn verotus omistamisen verotus ja kulutusverot ovat jollain tavalla paremmassa tasapainossa ja toinen asia on tämä velka meidän budjetissa otettaisiin vähemmän velkaa kuin

arvoisa puhemies täällä puolin ja toisin vedotaan vedotaan siihen millä tavalla erilaiset kansainväliset taloustoimijat kommentoivat suomen taloutta ja ja taloudenhoitoa ja hallituksen toimia on syytetty muun muassa siitä että tämä kilpailukykypaketti olisi kansainvälisen työlainsäädännön vastainen vastainen itse asiassa nyt jälleen kerran on todettava se että esimerkiksi ilo kansainvälinen työjärjestö on sanonut että kilpailukykypaketti lakipaketti on on juuri nyt hyvä ja käyttökelpoinen suomessa tämän poikkeuksellisen talous ja työllisyystilanteen takia kunhan ne keinot siinä ovat väliaikaisia ja näinhän hallitus on määritellyt nuo mahdollisesti käyttöön otettavat keinot kolme vuotta kestäviksi joten

puhemies tässä kansanedustajan työssä harvoin kokee ilon hetkiä mutta nyt juuri koen sellaista onnen tunnetta kun huomaan

sopiminen on mahdollista nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä sitä kyllä ihan yhtä lailla kuin työnantaja voivat myös ay liike ja työntekijäpuoli osaltaan edistää heidän roolinsa on ratkaiseva tällä hetkellä he eivät kuitenkaan toimi siihen suuntaan tämä meidän yleissitova työehtosopimuskäytäntömme on valitettavasti sellainen että se ei salli sitä paikallista sopimista sellaiselle työantajalle sellaisella työpaikalla missä ei asianmukaiseen työnantajaliittoon kuuluta ja näitä tällaisia työpaikkoja on suurin osa suomalaisista yrityksistä toivon että tekin osaltanne vaikutatte siihen että tähän saadaan muutos edustaja feldt rannalta haluaisin kysyä kun nyt tämä teidän budjettitasapainonne kyllä minun mielestäni perustuu enemmänkin silmänkääntötemppuihin kuin raakaan matematiikkaan onko oikein että annatte kuvan tasapainoisesta budjetista sillä että otetaan suomen pankilta ja sitralta rahaa ja mihin perustuvat nämä teidän

koska täällä mainittiin edustaja feldt ranta ja kuitenkin edustaja viitanen haluaa vastata olkaa hyvä vai kumpi teistä vastaa tähän molemmat okei mutta sitten mennään kyllä puhujalistaan

edustaja kopra täällä kyseenalaisti sdpn vaihtoehtobudjetin laskelmat edustaja kopra ne on laatinut eduskunnan tietopalvelu ne on virkavastuulla tässä talossa laskettu ja siihen perustuvat sekä niitten verotukseen liittyvät arviot että niitten työllisyysvaikutuksiin liittyvät arviot sitran rahaa käytämme panemme taseen töihin niin kuin monet kokoomuslaiset ja keskustalaiset ennen vaaleja puhuivat sipilän malli juuri näin mutta tärkeintä on se että nämä meidän laskelmat perustuvat eduskunnan tietopalveluun ja kaikki kunnia siitä virkamiehille
sitten oli vielä se yksi vastauspuheenvuoro edustaja
arvoisa rouva puhemies tämähän on sipilän malli sen sipilän joka puhui ennen vaaleja oppositiojohtajana ja sanoi todella moneen kertaan että nyt laitetaan taseet töihin minä kyllä nyt haluaisin tietää miten hallitus aikoo laittaa taseet töihin en ole vielä nähnyt näitä ratkaisuja millä hallitus esimerkiksi tulee rahoittamaan näitä kärkihankkeita se olisi kiinnostavaa tietää sosialidemokraatit ovat tuoneet oman vaihtoehtonsa taseet töihin ja puhemies kertaluonteisia tuloja mitä saamme käytämme kertaluonteisiin menoihin investoimalla tulevaisuuteen parantamalla lasten olosuhteita muun muassa korjaamalla homekouluja päiväkoteja kirjastoja tämä on todellista tulevaisuuspolitiikkaa puhemies haluan vielä tähän loppuun sanoa tästä aiemmasta keskustelusta työllisyyden suhteen että on kyllä todella huolestuttavaa se että erityisesti perussuomalaiset täällä ovat puolustelleet sitä hallituksen ainoaa työllisyystoimea joka on tämä palkanalennus pakolla näimme tänään jopa tilanteen että täällä sanottiin perussuomalaisten toimesta että eihän tämä ole pakkolaki tämä on hyötylaki

arvoisa rouva puhemies

budjetti on nykyisen hallituksen ensimmäinen budjetti ja tässä budjetissa näkyy selvästi että hallitus ottaa vakavasti suomalaisten huolen nopeasta julkisesta velkaantumisesta ja talouskasvun perusteiden luomisesta selvää on että meidän kaikkien tulevaisuus riippuu vahvasti siitä ja vain siitä saavatko tai naisemme kauppoja aikaan nykyinen huono tilanne johtuu ainoastaan siitä että vienti sukelsi seitsemän vuotta sitten eikä ole siitä koskaan noussut tämä johtuu teollisuuden ja yritysten raskaasta tämänhetkisestä kuormasta jota me emme ole seitsemässä vuodessa helpottaneet vaan lisänneet suomen talous tulee olemaan koko kuluvan vuosikymmenen poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa ja myös alijäämäinen hallituksen mittavat sopeuttamistoimet ja työmarkkinoiden jäykkyyksiin puuttuminen osoittavat vakavaa suhtautumista kasvun aikaansaamiseen tulevaisuudessa velkaa silti otetaan ensi vuoden talousarvio on viisi pilkku kolme miljardia euroa alijäämäinen ja vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa meidän velkamme arvellaan nousevan yli miljardin euron mikä on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen arvoisa puhemies sopeuttamistoimien täytäntöönpano on hallituksen esityksen mukaan aloitettava välittömästi sillä näköpiirissä ei ole merkittävää talouden kasvua mukaisten sopeuttamistoimien suurimmat säästöt kohdistuvat muun muassa opetukseen elinkeinoelämän tukiin indeksikorotuksiin ja kehitysyhteistyöhön lisäksi kun otetaan huomioon jo viime vaalikaudella tehdyt säästöpäätökset määrärahojen väheneminen monin paikoin on erittäin tuntuvaa ja säästöt näkyvät niin virastojen ja eri tahojen toiminnassa kuin myös yksittäisten kansalaisten elämässä mutta tämä on silti tehtävä arvoisa puhemies pidän leikkauksia perusteltuina julkisen talouden tasapainottamiseksi vaikka leikkaukset heikentävätkin talouden kasvua lyhyellä aikavälillä on pää tullut vetävän käteen meidän on toteutettava sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka tuovat pysyviä kustannussäästöjä työurien pidentäminen sovitulla työeläkejärjestelmällä oli päänavaus sote ratkaisu oli hallitusohjelman mukainen ja hyvä jatko kasvu uralle sinne päästään kun otamme tosissamme myös hallituksen lupaaman paikallisen sopimisen tähän luottavat myös tuhannet yritykset suomen yrittäjät on jo luvannutkin sen seurauksena syntyvän noin viisikymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa se on jo puolet hallituksen tavoitteista arvoisa rouva puhemies meidän tärkein tehtävämme täällä onkin että vientimies saa aikaan kauppoja ja kannattava yritys investoi ja lisää suomalaista työtä kiitos

arvoisa rouva puhemies

yritin puheenvuoroa saada itse epäilen kyllä tämän vaihtoehtobudjetin pohjan kestävyyttä että esimerkiksi harmaan talouden torjunnan resurssien lisäämisellä kahdellakymmenellä miljoonalla saataisiin ensi vuonna heti aikaan kahdensadan miljoonan euron euron lisätulot olisikin siinä mielessä mielenkiintoista tietää hieman enempi näistä asiantuntijoista joita sosialidemokraatit ovat käyttäneet niitähän ei tässä vaihtoehtobudjetissa lainkaan kerrota tässä ei toki tänä vuonna kerrota sitäkään missä missä tämä on on

viime vuonnahan kävimme vilkkaan keskustelun tuosta painopaikasta mutta nyt sitä ei enää kerrota lainkaan arvoisa puhemies viime viikolla valtiovarainvaliokunnassa saatiin valmiiksi siis eduskunnan osalta ensi vuoden talousarvio ja sen loppusumma on valtiovarainvaliokunnan käsittelyn jälkeen viisikymmentäneljä pilkku neljä miljardia euroa mikä on noin nolla pilkku viisi miljardia euroa enemmän kuin tuo vuoden kaksituhattaviisitoista varsinainen talousarvio meidän hallituspuolueiden päättämät lisäpanostukset ovat yhteensä noin neljäkymmentä miljoonaa euroa ja ne on suunnattu erityisesti nyt lapsiin ja nuoriin sekä oikeusturvaan sisäistä turvallisuutta ympäristöä elinkeinopolitiikkaa vientiä ja kansainvälistymistä edistäviin toimiin

vielä vahvistaa tuon tuon toiveen että jatkossa nämä veteraanikuntoutusrahat olisivat budjetissa automaattisesti ilman tällaista eduskunnan pyöritystä on meidän kunniatehtävämme kantaa vastuu näistä näistä kansalaisista samalla toivon että hallitus tuon kymmenen prosentin haitta asteryhmän korjaa niin että viidellä prosentilla ei olisi sata prosenttista vaikutusta vaan kaikki sotainvalidit kuntoutuksen pariin pääsisivät rahaa lisättiin myös vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön vapaaehtoisella maanpuolustuksella on merkittävä rooli maamme puolustusjärjestelmässä täytyy huolehtia vielä siitä että tuo eun ampuma asedirektiivi ei sitä ole heikentämässä mutta nyt siis tässä budjetissa lisätään neljäsataatuhatta euroa mpkn toiminnan vahvistamiseen mpk tukee ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta ja esimerkiksi viime vuonna se järjesti puolustusvoimien tilaamaa koulutusta kaksikymmentäneljätuhatta vuorokautta

ja itse tuon asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajana tulen sen kohdan käsittelyssä tarkemmin sitten käymään läpi myös tätä siirtoviemäriasiaa jossa pääsemme nyt siihen tilanteeseen että enää sen jälkeen ei näitä keskeneräisiä siirtoviemäritöitä ole huolestuttavaa kuitenkin on se että edelleen ensi vuoden talousarvio on viisi pilkku kolme miljardia euroa alijäämäinen ja tämä katetaan siis ottamalla lisää velkaa vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin satakuusi miljardia euroa mikä on pyöreästi viisikymmentä prosenttia suhteessa maamme bruttokansantuotteeseen tämä on iso asia ja ja näyttää siltä että tämä velkaantumisen taittaminen ottaa erittäin koville tulemme näkemään vielä vielä sen tilanteen että tuo velkamäärä tulee kasvamaan hieman tulevina vuosina mutta toivottavasti nämä päätökset mitä nyt on

arvoisa puhemies roolinsa mukaan keskittynyt syyttämään hallitusta lähinnä keskustaa epäoikeudenmukaisista ja ja vääristä leikkauksista jotka vain lisäisivät köyhyyttä ja eriarvoisuutta kaikki uudistaminen tuntuu olevan pahinta myrkkyä mikään ei saisi muuttua välillä kuulostaa siltä itse pitäisin tärkeänä lähtökohtana sitä että meillä tässä salissa ja kaikilla maamme talouteen ja työllisyyteen vaikuttavilla tahoilla olisi samanlainen tilannekuva ja vieläpä niin että pystyisimme toimimaan tuon vakavan tilannekuvan mukaisesti tämä maa tarvitsee nyt sopimista palkkamalttia ja rakenteellisia uudistuksia yrittäjyys ja ja työllisyys saisivat ilmaa siipien alle osin rakenteelliset uudistukset ovat jo hyvällä alulla mutta vasta niin alkuvaiheessa muun muassa soten ja aluehallinnon uudistuksen osalta että ihan varmasti kaikkien tahtotilan ja maalin työllisyyden ja talouden tilan kohentamiseksi olisi tärkeää olla joskus on pakko ihmetellä kuinka suuri yhteinen uhka tai vaara täytyy nyky suomen ja sen keskeisten päättävien toimijoiden kohdata jotta voitaisiin sopia asioista yhteisesti ja olla valmiita luopumaankin

taidetaankin lähteä jo viidennelle kierrokselle oikeastaan täytyy nostaa hattua kaikille yhteiskuntasopimusneuvotteluissa mukana oleville osapuolille siitä että neuvottelujarrujen jälkeenkin ollaan kuitenkin ainakin toistaiseksi aina oltu valmiita palaamaan neuvottelupöydän ääreen olisi äärimmäisen päästä sopuun niin ettei eduskunnan yksin tarvitsisi työmarkkinajärjestöjä kapeammalla keinovalikoimallaan yrittää ratkaista kilpailukykyä sellaisilla keinoilla joita kukaan ei mielellään käytä suomi on työttömyyden ja velkaantumisen noidankehässä tavoitteena on saada talous kuntoon ja työllisyys nousuun ja tehdä se vieläpä niin että että kukaan ei siinä vauhdissa sitten tippuisi pois kelkasta ei ole nyt ehkä oppositionkaan kaikista viisainta takertua toistuvasti yksittäisiin säästökohteisiin haluaisimme rakentaa yhdessä kokonaiskuvaa ja

vastaväitteistä huolimattakin kyllä teidänkin vaihtoehtobudjettejanne aivan vakavalla vakavalla mielellä tarkistellaan miten voisimme sitten luoda suomeen uusia työpaikkoja onneksi hallitus on kyllä tähtäämässä vahvasti tulevaisuuteen myös kärkihankkeillaan ja pyrkii niillä parantamaan työllisyyttä ja taittamaan velkaantumista

lastensuojeluhenkilöstö muun muassa sote uudistuksen yhteydessä olemme toivottavasti yhtä mieltä siitä että ennaltaehkäisy on parasta säästöä ja hyvinvointia niin perheiden kuin myös ikäihmisten osalta edistetään juuri siten perheitä autetaan ajoissa ja lastensuojelun tarve sitä myöten vähenee omaishoitajien yhdenvertaisuus turvataan ja pyritään myös siihen että vanhustenhoivaa järjestetään kodinomaisemmin perusterveydenhuollossa ihmiset pääsevät hoitoon tasa arvoisemmin minua kiehtoo tulevaisuuden kunta muun muassa sen takia että silloin olisi parempi mahdollisuus kuntapäättäjienkin toimia kannustaen niin että suomalaiset pitävät parempaa huolta itsestään ja liikkuvat entistä enemmän järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa helpotetaan norminpurkutalkoiden yhteydessä arvoisa puhemies tämä hallitus vannoo biotalouden nimiin yhden kärkihankkeensa voimin ja hyvä jo pariisin ilmastosopimuksenkin hengessä on ponnisteltava sitä kohti että voisimme sitten saada uutta voimaa myöskin ympäristöinvestoinneista ja olla veturina ihan maailmanlaajuisestikin
arvoisa rouva puhemies suomen tilanne on huolestuttava tämä asia on todettu täällä salissa tänään jo tosi monta kertaa mutta onneksi hallitus on nyt ryhtynyt tämän suomen tilanteen korjaamisen toimenpiteisiin on todella vaikeaa luopua niistä saavutetuista eduista ja ottaa itse enemmän vastuuta omasta toiminnastaan yhteiskunnanhan pitää huolehtia jokaisen ihmisen itsestähuolehtimiskyvystä ei passivoida ihmistä me kaikki tiedämme sen että niin yhteiskuntaa kuin yksilöäkin kantaa eteenpäin työ ja tekemätöntä työtä meillä suomesta löytyy pienistä ja keskisuurista yrityksistä löytyy työtä kertovat yrittäjät mutta monet pienet yrittäjät sanovat samaan syssyyn että työntekijän palkkaaminen on heille niin suuri riski että he haluavat välttää sen niin kauan kuin on mahdollista vaikka halua olisi kasvaa tässä äsken edustaja totesi samat asiat eli nopeimmin tuloksia saadaan aikaan madaltamalla työllistämisen kynnystä ja purkamalla yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa ja lisäämällä joustavuutta erityisen huolestuttavaa minusta on nuorten ihmisten työttömyys sillä selvitysten mukaan nuorena koetulla työttömyydellä on vaikutuksia henkilön tulevallekin tulevallekin työuralle vaikeudet heijastuvat niin tulevana työttömyytenä kuin alhaisempia tuloina tulevan työuran aikana vaikean työttömyyden aikana työmarkkinoille tuleva nuori ei saa työkokemusta ja sitä kautta arvokasta osaamista ja kontakteja pitkittyessään työttömyys voi rapauttaa myös jo hankittua osaamista yhteiskunta on sijoittanut nuoren koulutukseen ja on todella harmillista jos nämä satsaukset valuvat hukkaan

tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta minä ymmärrän näin että tässä salissa kaikilla on tahtoa huolehtia heikompiosaisista yhteiskunnan jäsenistä myös tulevina vuosikymmeninä ja vain terveellä taloudella me pääsemme siihen

arvoisa puhemies suomen valtio velkaantuu yhä nopealla tahdilla kuten se on tehnyt jo viimeiset seitsemän vuotta käsittelyssä olevan talousarvion mukaan otamme ensi vuonna velkaa edelleen noin viisi pilkku kolme miljardia euroa ja vaikka korkotaso on ainakin tällä hetkellä erittäin alhainen ei tällaista velkaantumistahtia voida jatkaa loputtomiin varsinkaan kun jo ylitämme eun määrittämät velkakriteerit valtion ensi vuoden budjetin hyväksymisen yhteydessä joudutaankin tekemään lukuisia leikkauksia jotka ovat kipeitä mutta silti tuiki tarpeellisia saavutetuista eduista luopuminen ei ole yleensä helppoa mutta toisinaan kuitenkin välttämätöntä nyt tarvitaan lisää yksityistä toimeliaisuutta suomen nostamiseksi jaloilleen hallituksen politiikan päätavoitteena on luoda edellytykset jotka mahdollistavat yksityisen sektorin työpaikkojen syntymisen lienee syytä vielä kerran korostaa että kyse on nimenomaan edellytysten luomisesta tähän maaliin tähtääviä toimia ovat muun muassa jo päätetyt tuloveronalennukset sekä työelämän rakenteiden joustavoittamiseksi tehtävät uudistukset myös julkisen talouden menoihin on ollut tässä tilanteessa aivan pakko puuttua siitä ovat esimerkkeinä indeksijäädytykset sekä myös muutamat suoranaiset leikkaukset hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on toisaalta päätetty puuttua yhteiskuntaa monin eri tavoin rajoittavien ja säätelevien normien poistamisella tämä työ on kuitenkin vasta alussa valtiovarainvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt erityistä huomiota koulutukseen kohdistuviin säästöihin kuten valiokunnan mietinnössä todetaan muodostavat korkeatasoinen koulutus ja osaaminen kivijalan maamme tulevalle menestykselle tämä ei kuitenkaan tarkoita että aiemmat toimintatavat olisivat välttämättä olleet optimaalisia kun resurssit ovat niukat on ne käytettävä aiempaa kustannustehokkaammin yliopistojen ja korkeakoulujen onkin syytä kehittää rakenteitaan ja kiinnitettävä erityistä huomiota perustehtäviensä hoitamiseen myös oppilaitosten välinen yhteistyö on avainasemassa opetuksen ja tutkimuksen laatua parannettaessa sivistyssektorin toimintaedellytysten turvaamista on pidetty erittäin tärkeänä myös valtiovarainvaliokunnassa valiokunta onkin katsonut aiheelliseksi lisätä resursseja perusopetuksen laadun parantamiseen ja kerhotoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön näille momenteille esitetään yhteensä kahdeksan miljoonan euron lisämäärärahaa mikä osoittaa valiokunnan pitävän näitä kohteita erityisen tarpeellisina syrjäytymisen ja ongelmien ennaltaehkäisyssä vaikka kyseessä on sinänsä pieni määrärahalisäys koko valtion budjettiin suhteutettuna on se kuitenkin selkeä osoitus hallituspuolueiden halusta parantaa lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen edellytyksiä talousarvion kenties epävarmin osuus liittyy maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista aiheutuvien kustannusten arviointiin budjetin lähtökohtana on pidetty viittätoistatuhatta uutta turvapaikanhakijaa mikä on varsin maltillinen arvio tämän vuoden lukuihin verrattuna kuitenkin sopii toivoa että nykyiseen euroopan laajuiseen maahanmuuttokriisiin löydetään toimivia ratkaisuja sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja että todellisia avuntarvitsijoita voidaan auttaa lähtömaissaan tai niiden välittömässä läheisyydessä mikäli näin ei kuitenkaan käy ja tulijamäärä pysyy nykyisellä tasolla putoaa asiaan liittyviltä määräraha arvioilta pohja pois puhutaan vähintään useiden satojen miljoonien eurojen lisäkustannuksista arvoisa puhemies kiinnitän lopuksi huomiota valiokunnan mietintöön sisältyviin lausumaehdotuksiin joissa edellytetään sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta asterajan alentamista kymmeneen prosenttiin

kansan kohtalonhetkellä maamme puolustamiseen osallistuneen nyt valitettavan nopeasti harvenevan joukon hyväksi

arvoisa puhemies suomen pankkiin täällä on viitattu suomen pankkihan on hyvin voimakkaasti vaatinut määrätietoisia korjaavia talouspoliittisia toimenpiteitä itsekin olen eduskunnan pankkivaltuuston jäsen ja viimeksi viime viikolla kuulin pääjohtajan erittäin voimakkaan esityksen asiasta todellakin mitkä ovat suomen vaihtoehdot tämän vaihtoehtobudjetin esittäminen nykytilanteessa on hankalaa kun

julkisia menoja suhteessa bkthen kun tämä bkt nimittäjä koko ajan pienenee neljättä vuotta sen vaihtoehdon esittäminen on hankalaa ja ja ei eduskunnan tietopalvelussa ole sellaista viisautta näemmä ollut että että pystyttäisiin suomen pankin vaihtoehtoa parempi esittämään tämä

marginaalista pyöritystä ja siinä on monia minun mielestäni heikkoja kohtia eli suomen vaihtoehdot ovat suomen vaihtoehdot arvoisa edustaja meillä on

kuntoon hoidetaan asiat tai ollaan edelleen hoitamatta ja siksi tämä suomen pankin esittämä linja on mielestäni hyvä siinä on oikeastaan viisi eri asiaa ensimmäinen on kustannuskilpailukyvyn palauttaminen se on välttämätöntä toinen on rakenneuudistukset ne ovat välttämättömiä kolmas on julkisen vallan kasvun pysäyttäminen jollain aikavälillä sekin on välttämätöntä lisäksi tarvitsemme rahapolitiikkaa talouden elpymistä tukevaa rahapolitiikkaa makrotalouden vakautta mutta ekpn rahapolitiikka antaa euroopassa vain lisäaikaa jäsenmaille laittaa talouttaan kuntoon sitä eivät monetkaan jäsenmaat ei ranska italia eikä suomi ole pystyneet tekemään

no mitä tapahtuu kun kustannuskilpailukyky kohenee silloin tietenkin suomessa tuottavat vientiyritykset voivat tehdä kannattavia tarjouksia hinnalla jolla kaupat syntyvät maailmalla ja myöskin suomessa kun suomalainen tuotanto ja työ on kilpailukykyistä niin kauppa käy ja varasto vaihtuu ihan eri tavalla

parantaa työllisyyskasvua ja kun koko talouden tulonmuodostus lisääntyy se tukee kysyntää ja työllisyyttä kestävällä tavalla myös kotimarkkinatuotannossa ja sekin alkaa elpyä ja palaa luottamus suomen talouteen rakenneuudistukset ovat tärkeitä siinä mielessä että kasvun mahdollisuudet paranevat julkistalouden kestävyys juuri edellyttää rakennemuutoksia eläkeuudistus on lähtenyt liikkeelle mutta tarvitaan muita rakenneuudistuksia meidän jäykissä rakenteissa työuria pitää pidentää me tiedämme sen hyvin alusta keskeltä ja lopusta asuntotuotanto on täällä mainittu totta kai sen edellytyksiä pitää voida parantaa sote uudistus on lähtenyt liikkeelle ja se pitää viedä nyt eteenpäin ja niin edelleen meillä valitettavasti nämä työmarkkinarakenneuudistukset eivät etene meillä voi olla sellainenkin tilanne että joku yksittäinen liitto voi pysäyttää suomen vientituotannon ja mainitsen kolme kirjainta akt esimerkiksi se selviää siitä kolmenkymmenentuhannen euron sakolla parhaimmillaan suomessa on muuten sellaisiakin liittoja toistasataa miljoonaa kuulemma ja jotka pystyvät kyllä rahoittamaan näitä laittomia lakkoja kuinka paljon tahansa minusta jollain tavalla tämän vastuun ja sitten talouden pitäisi paremmin kohdata minä en nyt ole tässä mitään esityksiä tekemässä kilpailun lisäämisen kautta totta kai voidaan parantaa tuottavuutta kuten suomen pankki esittää se on kuluttajan etu tietenkin että on matalammat hinnat ja silloin tuottavuus kasvaa sääntelyuudistukset aloittaneet byrokratian purkamisen hallitus on aloittanut erittäin vahvasti sitä pitää edistää finanssipoliittinen elvytys suomen pankin mukaan ei ratkaise viennin ongelmia ei se raha pumppaamalla lähde liikkeelle suomen pankki myös hyvin perustelee miksi alijäämää joudutaan pienentämään nyt mutta arvoisa puhemies kun kello kulkee

pankin viimeiseen päätökseen entä jos sopeutus lykätään pitkälle tulevaisuuteen mikäli sopeuttaminen jätetään tekemättä nykyiset nuoret joutuvat paitsi ja hoivapalveluista sekä eläkkeiden rahoituksesta niiltä osin kuin ne eivät ole rahastoituja eli suurimmalta osin myös hoitamaan edellisen sukupolven lisääntyneen velkaantumisen hakemaan työpaikkoja tilanteessa jossa talouden ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu ja tietenkin nämä ympäristövelkaongelmat vielä ovat heidän niskassaan eli kyllä on välttämätöntä että tämä sukupolvi joka nyt on täällä töissä kantaa oman vastuunsa talouden tervehdyttämisestä kuten suomen pankki esittää arvoisa
rouva puhemies olisin tästä sdpn varjobudjetista vielä kysynyt paria yksityiskohtaa nämä harmaan talouden selvittämisen tuotot tuntuvat kovin suurilta ja kunnianhimoisilta mihin tämä nyt oikeasti perustuu oletteko te todellakin eduskunnan tietopalvelulta nämä luvut selvittäneet ja hekö ovat se asiantuntija tässä maassa joka osaa antaa näin tarkan ja massiivisen luvun että että kahdenkymmenen miljoonan panostuksella tulee näin huikea tuotto tämä tämä tuntuu kyllä allekirjoittaneesta lähinnä imaginääriseltä luvulta toiveelta tämä teidän teidän esityksenne edelleen kiinnostaisi tämä rahoitusvero jonka tuotoksi on arvioitu kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa mihin mihin tämä perustuu joku ruotsin malli vilahtelee papereissanne mutta eihän ruotsissa tällaista edes käytössä ole millaisia vaikutusarvioita te olette tehneet tämän veron suhteen ja miten te arvioitte sen vaikuttavan talouteemme talouteemme minusta tällaisessa tilanteessa ei tämänkaltaisia järisyttäviä uusia veroratkaisuja tulisi tehdä lainkaan

arvoisa puhemies

edustaja ala nissilä piti täällä erittäin hyvän puheenvuoron ja itse ja vähän kysyä ala nissilältä onko oma analyysini oikea meillä elvytetään tällä hetkellä kahden eri mekanismin kautta toinen on kotimainen mekanismi me otamme pääsääntöisesti ulkoa viisi pilkku kolme miljardia lainaa jolla pidetään nämä toiminnat minun mielestäni se on velkaelvytystä toinen suurempi elvytyspaketti tulee euroopan keskuspankin taholta ekp ostaa sekä yksityisiä että julkisia velkakirjoja kuudellakymmenellä miljardilla kuussa ensi syyskuuhun asti ainakin ja tämäkin lisää suomen vastuita tämä ei ole ilmaista rahaa ongelma on siinä että jos me emme kilpailukykyongelmista johtuen euroalueella pärjää niin meidän korkokulumme yksi pilkku kuusi miljardia lähtevät ennemmin tai myöhemmin nousuun koska korkotaso nousee se riski liittyy siihen että ekp ei voi toteuttaa tämän ohjelman jälkeen toista elvytyspakettia

on tietyllä tavalla elvytystä todellakin euroopan keskuspankki paitsi hyvin matalalla korkopolitiikalla myöskin näillä rahapoliittisilla toimillaan elvyttää taloutta pyrkii nostamaan inflaatiota tavoitetasolle minusta se antaa lisäaikaa euroopan keskuspankin jäsenmaille laittaa talouttaan kuntoon eli olen täysin samaa mieltä kuin edustaja eestilä että tämä on tilanne joka ei voi jatkua loputtomiin vaan sen takia meidän pitää tämän maan kustannuskilpailu ja rakenteet pyrkiä laittamaan yhdessä nyt kuntoon aika nopeasti jotta suomi lähtee

nimittäin kuntapäättäjänäkään en voi olla kiittämättä hallitusta siitä että se vahvistaa kuntataloutta nyt pitkästä pitkästä aikaa oikeastaan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen ensi vuoden budjetin vaikutus on lähes kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tähän kuluvaan vuoteen verrattuna mutta samalla on kyllä tämänkin hallituksen muistettava että kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää on vähennettävä tunnetusti se on vaikea tehtävä eikä noin vain tehtäviä poimimalla suinkaan toteudu vaan katseet on enemmänkin suunnattava ihan kokonaisiin prosesseihin ja kokonaisuuksiin muutoinkin täytyy pidättäytyä siitä ettei kunnille anneta uusia tehtäviä jos ei myös myös täysimääräistä korvausta tule mukaan tässä kireässä kuntatalouden tilassa ja yleensä talouden tilassa on tärkeää myös seurata sitä että että rahoitusperiaatteen oikeudenmukaisuus tulee toteutumaan niin etteivät kunnat joudu hakemaan kantokykyään aina vain asiakasmaksujen nostolla tai kuntaveron noston kautta toinen huomio liittyy biotalouteen yhteen kärkihankkeeseemme todellakin jo tuon pariisin ilmastosopimuksenkin hengessä on ponnisteltava että

suomi saavuttaisi nuo vuoden kaksituhattakaksikymmentä kovat ilmastotavoitteet ja ja uusiutuvan energian osuus nousisi tuohon neljäänkymmeneen prosenttiin siinä on kyllä yhteistä ponnisteltavaa mutta kuitenkin nämä toimialan investoinnit voisivat antaa meille kasvun mahdollisuuksia jos ja kun ne nousevat miljardiluokkaan ja puhtaan teknologian vienti voisi kasvaa sillä tavalla merkittävästi

arvoisa puhemies fru talman korjaan varmuuden vuoksi tähän alkuun edustaja kopran väärinymmärryksen aikaisemmassa puheenvuorossani viittasin eduskunnan tietopalveluun niin silloin kyse oli sdpn vaihtoehtobudjetin verovaikutuksista ei harmaasta taloudesta täällä on useampi edustaja edustajat kopra ala nissilä jotka nyt ovat jo poistuneet paikalta puheenvuoroissaan vähätellyt niitä mahdollisuuksia mitä liittyy harmaan talouden torjuntaan ja mahdollisuuteen sitä kautta saada tuottoja yhteiseen valtion kassaamme talousrikollisuus ja ja harmaa talous aiheuttavat suomelle arviolta kuuden miljardin euron menetyksen veroissa ja maksuissa joka vuosi siis kuuden miljardin euron menetyksen olemme tarkastusvaliokunnassa koko syksyn kuunnelleet asiantuntijoita edellinen tarkastusvaliokunta viime vaalikaudella teki merkittävän työn juuri harmaan talouden parissa meillä alkaa olla aika paljon tietoa siitä minkä mittaluokan asioista on kyse se tärkein tieto joka kaikissa asiantuntijakuulemisissa on tullut ilmi on se että asiantuntijat painottavat että harmaan talouden torjunnassa koko ketjun on oltava kunnossa mihinkään viranomaiseen ei saa syntyä pullonkaulaa jotta tämä tuotto ei vaarantuisi juuri tästä ajattelusta lähtee sdpn vaihtoehtoinen esitys jossa olemme panostaneet kaksikymmentä miljoonaa euroa eri viranomaisiin kohdistetusti sillä tavalla että koko tämä asiantuntijoiden painottama ketju olisi kunnossa pidän hyvin maltillisena hyvin maltillisena sitä tuottoarviota kaksisataa miljoonaa euroa jonka vaihtoehtobudjetissamme esitämme

muutaman esimerkin tarkastusvaliokunnan yksimielisestä yksimielisestä lausunnosta joka on viides yhdettätoista annettu valtiovarainvaliokunnalle ja tälle eduskunnalle esimerkiksi hallituksen järkevä päätös panostaa sittenkin kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa talousrikollisuuden torjuntaan oli erittäin hyvä sisäministeriön kahdeskymmenestoinen yhdeksättä antaman lausunnon mukaan poliisi sai vuonna kaksituhattaneljätoista ta loustutkinnassa haltuunsa neljäkymmentäseitsemän pilkku kuusi miljoonaa euroa mistä arviolta viisitoista miljoonaa oli tämän

otan muutaman muun esimerkin jotta syntyy käsitys miten mittavista tuotoista saattaa yksittäisen toimenpiteen osalta olla kyse esimerkiksi esimerkiksi veronumeromenettelyn käyttöönotto toi viidenkymmenen miljoonan euron vuotuisen hyödyn yksi päätös yksi käytäntö toi viisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa samaten rakentamispalvelujen käännetty alvi alvi kasvatti verotuottoa vuoden aikana ainakin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa asiantuntijoiden mukaan ainakin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa te hyvät edustajat jotka vähättelette niitä mahdollisuuksia mitä harmaan talouden toimintaan liittyy tutustukaa lauri ihalaisen ihalaisen laatimaan ohjelmaan minulla oli ilo vuonna kaksituhattayksitoista hallitusneuvotteluissa seurata silloisen harmaan talouden torjunnan ohjelman vetäjän jukka gustafssonin työskentelyä ja pitkälti niiden ideoiden ja ajatusten perusteella olemme saaneet viime vuosina merkittäviä tuloja

edustajakollega suutari totesi emme vähättele sitä työtä mitä tehdään harmaan talouden parissa jos emme näkisi sitä tärkeäksi niin sinne ei rahaa silloin laitettaisi eli me ehdottomasti näemme sen tärkeäksi mutta edustaja feld ranta kun te sanoitte että eduskunnan tietopalvelu on käynyt nämä läpi ja että nämä laskelmat perustuvat eduskunnan tietopalvelulta saatuihin arvioihin niin minua kiinnostaisi harmaan talouden rinnalla myös rahoitusveron osuus minkälaisia lausuntoja eduskunnan tietopalvelu on antanut näistä teidän suurimmasta yksittäisestä tulokomponentista löytyvätkö nämä lausunnot jostain miten miten nämä arviot ovat eduskunnan tietopalvelussa

arvoisa puhemies edustaja heinonen ei ollut tässä istuntosalissa puheenvuoroni alkupuolella kun korjasin edustaja kopralle syntyneen virheellisen käsityksen kun aikaisemmin viittasin eduskunnan tietopalveluihin niin silloin en suinkaan puhunut harmaasta taloudesta tämä oli ensimmäinen kerta kun tänään puhuin täällä harmaasta taloudesta vaan viittasin näihin verovaikutuksiin ja siihen että laskelman mukaan sdpn vaihtoehtobudjetin verovaikutus on nolla pilkku nolla ei enää ei enää toisteta tätä virheellistä käsitystä edustaja heinonen jos olette pois salista silloin kun täällä oikeat tiedot korjataan niin älkää enää levittäkö niitä ja mitä edustaja suutarin kysymykseen tulee sanoitte että pitää esittää toimenpiteitä niin kyllä kerroin juuri jos kuuntelitte mitä sanoin että että edustaja lauri ihalainen on tehnyt kunnianhimoisen kahdennenkymmenennenneljännen kohdan ohjelman tutustukaa siihen ennen kuin te ammutte sen alas siinä on merkittäviä uudistuksia joilla voimme jatkossa tehostaa tätä harmaan talouden torjuntaa

arvoisa puhemies aiemmassa keskustelussa

puhuitte sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetista no nyt kysyn sitten mihin asiantuntija arvioihin perustuvat teidän harmaan talouden ja rahoitusveron tuottotavoitteenne ne ovat merkittävässä osassa tässä teidän ja mitkä ovat ne asiantuntijatahot mistä nämä laskelmat

arvoisa arvoisa puhemies valtiovarainministeri stubb sanoi aikaisemmin tänään puheessaan että eniten täällä näin huolestuttaa muutosvastarinta eniten huolestuttaa se että suomessa on vaikea viedä uudistuksia eteenpäin minua huolestuttaa enemmän se että muutoksia ja politiikkaa viedään eteenpäin ideologisesti sekä selvästi liian nopealla vauhdilla useasta päätöksestä ovat puuttuneet kunnolliset vaikutusarvioinnit tai pahimmillaan asiantuntijoiden lausunnot on jätetty kokonaan huomioimatta tosiasioiden tunnustaminen tunnustaminen on kaiken viisauden alku totesi aikanaan presidenttimme kokoomuslainen paasikivi samoin viisautta on pysähtyä miettimään mitä on tekemässä olla nöyrä yhteisten suurien asioiden edessä toivoisin että hallitus pysähtyisi miettimään tätä eikä paahtaisi eteenpäin miettimättä mihin kaikkeen nämä päätökset tulevat vaikuttamaan meillä ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa varaa siihen että päätökset tehdään hetkessä pikaisesti vain ja ainoastaan huomista ajatellen meidän on tehtävä päätöksiä jotka ovat kestäviä pitkälle tulevaisuuteen hyvinvointivaltion säilyttäminen ja kehittäminen vaativat panostuksia eivät leikkauksia suomi tarvitsee uskoa tulevaisuuteen ja investointeja työllisyyteen ei enempää pelon tai epämääräisen kriisitietoisuuden lietsontaa hallituksen esitykset ensi vuodelle ovat ankeaa luettavaa kehitysyhteistyön

ja ympäristön osalta meidän vahvuutemme taustalla on kaikkien mahdollisuus kouluttautua korkealle oli tausta mikä tahansa meidän vahvuutemme taustalla on laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja asiantunteva perustutkimus osaamisen avulla pieni kansakunta on pystynyt luomaan oman tarinansa vieläpä oikein menestyneen tarinan nämä tuhannet irtisanomiset mitä meillä on edessä muun muassa korkeakouluissa ja hyvin etupainotteiset leikkaukset ovat olleet hyvin surullista katsottavaa suomen rooli kehitysyhteistyössä maailmalla on ollut kokoomme nähden merkittävä pääsihteeri viimeviikkoisella vierailullaan kiitti meitä siitä työstä jota olemme tehneet yhdessä kestävien yhteiskuntien kestävien demokratioiden tukemiseksi ympäri maailmaa suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat tehneet erinomaista työtä he ovat tehneet todella hyvää työtä ja aidosti vieneet avun sinne missä sitä tarvitaan ja heille jotka sitä tarvitsevat kuten täällä monesti on tänäänkin esimerkiksi maahanmuuton yhteydessä painotettu ympäristöpolitiikan osalta saavutettiin pariisissa toivoa herättänyt neuvottelutulos tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan vaatimaan investointeja uusiin teknologioihin uuteen osaamiseen ja puhtaaseen energiaan kestävän ympäristöpolitiikan selkäranka on myös pitää huolta yhteisestä luonnostamme joka on meille kaikille suomalaisille hyvin arvokas ja toivon että hallitus pysähtyy miettimään päätöstensä seurauksia toivon arvoisat edustajat että jokainen meistä pysähtyy miettimään sitä millaisen maailman olemme jättämässä jälkeemme suomen vieminen vieminen tulevaisuuteen vaatii visioita suomen vieminen tulevaisuuteen vaatii suunnan näyttämistä meillä on se kaikki potentiaali olemassa otetaan se rohkeasti käyttöön ei näivetetä suomea

rouva puhemies edustaja ala nissilä täällä puhui ihan viisaita sanoja hän puhui muun muassa luottamuksesta ja vastuusta toivottavasti nämä sanat ovat myös hallituksen listalla oikeasti eivätkä vain puheissa täällä salissa koska jos suomea tällä hetkellä katsoo kaukaa maailmalta ja seuraa meidän poliittista sen tasoa niin en tiedä voiko tätä kuvailla sanoilla luottamus ja vastuu meiltä puuttuu suunta tänäänkin täällä puhutaan kyllä tilastoista ja säästöistä mutta minne olemme oikeasti menossa minne haluamme mennä meiltä puuttuu myös sisältö mitkä ovat ne kasvun eväät joilla suomi nousee kyllä hallituksella on omat eväät puhutaan niin sanotuista kärkihankkeista jopa miljardista jopa enemmästä mutta kaikki me tiedämme että se on hyvin vähän käytännössähän tässä palataan menneeseen aikaan suunnitelmatalouteen me siis valitsemme yritysten puolesta mihin heidän tulee panostaa mihin toimialoihin ja niin edelleen keskusta on myös taitavasti unohtanut aluepolitiikan eli oman kotinsa kotipesänsä ja kohta meillä on vielä huonommassa kunnossa olevat lento ja junaliikenneyhteydet fin aviassa on jo iso mylläkkä menossa ja luoja tietää mitä sieltä vielä tulee eli kysynkin teiltä arvoisat hallituspuolueiden edustajat uskotteko te todella että näillä valituilla työkaluilla suomi nousee tästä kuopasta

huomio tästä loppuillan keskustelusta ensinnäkin täällä on monesti koko päivän aikana ja koko syksyn aikana peräänkuulutettu kansainvälistä kilpailukykyloikkaa nyt oikeastaan kysyisin siitä kun tämän kilpailukyvyn nimissä vaaditaan muun muassa palkanalennusta sairauspäivärahan omavastuuta lomarahojen leikkauksia pienempää palkkaa ja tämän lisäksi tämän kilpailukyvyn nimissä hallitus leikkaa pienituloisten toimeentuloa entisestään nostaa muun muassa elämiseen liittyviä perusmenoja kuten lääkekustannuksia sosiaali ja terveyspalveluitten asiakasmaksuja sekä heikentää asumistukea ja sitten samanaikaisesti kun tämä kotimainen kysyntä heikkenee kun ihmisten ostovoima pienenee koska ihmisillä ei ole toimeentuloa epävarmuus työllisyydestä on vahvistunut niin seurannut se että ostovoiman pienenemisen myötä tämä näkyy kaupan alalla työttömyytenä ja ja sitä kautta osa aikaisina epätyypillisinä työpaikkoina kysyisin nyt miten tämäntyyppinen toimintamalli lisää kansainvälistä kilpailuloikkaa minun mielestäni tämä ei ole se toimintatapa joka joka sitä tuo vaan pikemminkin päinvastoin

me sosialidemokraatit haluamme luoda sillä hyvinvointia muun muassa lapsille parempana koulu tai päiväkotiympäristönä tämä terve ympäristö tukee ihmisten siellä työssä käyvien ihmisten sekä lasten ja nuorten hyvinvointia samalla me pystymme luomaan ihmisille aikuisille työtä ja sitä kautta heidän perheilleen toimeentuloa ja hyvinvointia on hämmästyttävää että hallitus ei tämäntyyppisiä toimintamalleja hyväksy kuin esimerkiksi tämä sitran tekemä hyvä esitys

arvoisa rouva puhemies

oli vanhahko kunnanjohtaja jonka hyllyssä oli kaksi mappia toisen mapin selässä luki asiat jotka aika hoitaa ja toisen mapin selässä asiat jotka aika on hoitanut hieman tuntuu että nämä opposition puheenvuorot sisältävät tällaisen ajatuksen että kyllä aika hoitaa että annetaan mennä otetaan velkaa ja eletään kuin ennenkin niin kyllä aika ne sitten hoitaa on seitsemän vuotta eletty tällaista aikaa että velkataakka on sillä aikaa kaksinkertaistunut valtiolla kunnilla sitä on tullut myös merkittävästi lisää ja kotitaloudet ovat velkaantuneet ja tällä tiellä ei kerta kaikkiaan voida enää jatkaa

tällä tiellä ei kerta kaikkiaan voida jatkaa arvoisat sosialidemokraatit teidän vaihtoehtobudjetissanne on niin kuin aikaisemmin olen todennut reaalimenot mutta siellä on virtuaalituloja varsin paljon siksi se ei ole käypäinen vaihtoehto hallituksen poliittiselle linjalle arvoisa puhemies perussuomalaisten vaaliohjelmassa oli veropoliittisena linjana kaksi johtavaa tavoitetta ensimmäinen oli se että tuhat euroa kuukaudessa puhtaana käteen toinen oli se että verot maksukyvyn mukaan nyt on päästy jo tänä ensimmäisenä syksynä hyväksyttyjen verolakien myötä siihen että pitkä askel kohti tätä ensimmäistä tavoitetta eli tuhat euroa puhtaan käteen on toteutumassa ei vielä toteutunut mutta työtulovähennys yle veron poistaminen pienituloisilta ja se että kunnallisverotuksen painetta ei kasvateta tällä budjetilla siihen että lähestytään hyvin tuota tuhannen euron rajaa joka on edelleen tavoite ja meillä on kolme vuotta siis aikaa sen toteuttamiseen myös toinen tavoite verot maksukyvyn mukaan on toteutunut siltä osin että pienituloisten verotus on keventynyt tai keventyy ensi vuoden alusta ja hyvätuloisten verotus kiristyy

molemmat tapahtuvat siltä pohjalta minkä viime vaalikauden viimeinen valtiovarainministeri rinne jätti sosialidemokraattien veropoliittinen linja on se mikä on tämän päivän veropolitiikkaa nyt on uusi linja ja se tarkoittaa että pienituloisia verotetaan kevyemmin kuin tänä vuonna ja hyvätuloisia kireämmin kuin tänä vuonna pääomatuloveroon pääomatuloveroon tulee yhden prosenttiyksikön korotus solidaarisuusveron alaraja nousee näin suunta on muuttunut tämän hallituksen toimesta veropolitiikassa siitä mille tasolle se sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana arvoisa puhemies täällä on harmaasta taloudesta tänään puhuttu aika paljon valiokunnassa jaostossa lisäsimme harmaan talouden torjuntaan kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa oikeusministeriön toiveiden mukaan yksi pilkku viisi miljoonaa ruuhkautuneiden tuomioistuinten tarpeeseen ja yksi pilkku kolme miljoonaa ulosottoon poliisillehan tuli tähän jo aikaisemmin lisärahoitusta syksyn aikana näin ollen tämä lisäys minkä teimme siellä jaostossa merkitsee sitä että jutut menevät nopeasti myös tuomioistuimen ja ulosoton läpi jolloin valtio saa rahat rahat nopeasti tämä oli tavattoman tärkeä muutos että näin näin saimme hoidettua sille tasolle mikä on on tavoite ei leikata tältä vuodelta arvoisa puhemies tärkeää tässä käsittelyssä olevassa budjetissa on liikennehankkeiden käsittely ja kohtelu tiedämme että suomessa on kahden pilkku neljän miljardin euron korjausvaje tie ja rataverkossa nyt sitä paikataan lähivuosina kuudellasadalla miljoonalla eurolla ensi kertaa kautta historian koskaan ei ole tällaista tasokorotusta tehty jolla korjausvelkaa olisi kurottu umpeen viime vaalikaudella hallitus laiminlöi tämän ja jätti korjausvelan hoitamatta nyt näin ei siis enää tapahtunut arvoisa puhemies täällä on puhuttu myös tästä kilpailukyvystä totean lyhyesti että kilpailua maailmanmarkkinoilla käyvät suomalaiset yritykset ja niiden kilpailukyky on heikko nyt tarvitaan tekoja tämän yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi sitä kautta myös työllisyys terveellä tavalla paranee me voimme me voimme todeta että energian hinta on laskenut viime aikoina korot ovat lähes nollassa raaka aineisiin me emme kovin paljon pysty vaikuttamaan silloin jää yhdeksi keinoksi työnteon kannattavuuden parantaminen eli työelämän joustot paikallinen sopiminen ei palkkojen alennus ole meidän tavoitteemme vaan työttömien saaminen tuottaviin työpaikkoihin se on se johtava ajatus vetoan hyvin voimakkaasti erityisesti sosialidemokraatteihin joilla on vahva asema

arvoisa puhemies kun kuitenkin arki osoittaa sen että panokset joita laitetaan harmaan talouden torjuntaan tulevat noin yksi pilkku seitsemän kertaisesti takaisin niin niin kyllä tuo kahdenkymmenen miljoonan panostus ja sillä tavoiteltu kahdensadan miljoonan euron verotulohyöty on

unelmahöttöä mutta tavoiteltavaa se toki on tietenkin että harmaasta taloudesta otetaan kaikki mahdollinen mahdollinen takaisin ja ja hieman olisin kaivannut tähän mutta edustaja feldt ranta lähti jo pois tarkkuutta ja selvitystä mistä mistä tuo tuo raha sitten kertyy täällä aiemmin puhuttiin myös asuntotuotannosta hintojen pitämiseksi kohtuullisena ja kurissa on tärkeintä se että asuntotuotantoa on riittävästi tarvitsemme varmasti tuettua vuokra asuntotuotantoa mitä nyt ollaan lisäämässä mutta myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa ja kyllä siinä tärkein tae on itse asiassa tonttitarjonta ja kaavoituksen sujuvoittaminen

hallitusohjelman liitteenä olevaan esitykseen jossa käydään läpi näitä toimenpiteitä kannattaa tutustua itse uskallan sanoa että ne ovat varsin kunnianhimoiset ja hyvin konkreettiset jo tuossa hallitusohjelman liitteessä rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat monet asiat ja näitä on tuossa

arvoisa rouva puhemies ensi vuoden budjetti nivoutuu myös vahvasti soten ympärille josta täällä tänään muun muassa myös edustaja timo korhonen puhuitte sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi on tehty uutterasti töitä hallitusneuvotteluissa lähdettiin rakentamaan uudistukseen yleisluontoisia suuntaviivoja ja kyseessä on valtava uudistus kaiken lähtökohtana on isänmaan ja suomen etu me teimme vastikään kaksi historiallista ratkaisua koskien sotea ja itsehallintoalueita ja ryhdytään vihdoinkin sitten hiomaan niitä yksityiskohtia uudistuksen valmistelu on tapahtunut hallitusneuvotteluiden jälkeen hallitusohjelman mukaisesti ja tavoitteena on parantaa ja kaventaa ihmisten terveyseroja samalla myös tarpeetonta sääntelyä karsitaan ja tätä kautta suunnataan resursseja aitoon asiakastyöhön tämä järjestelmä lisää myös tasa arvoa kun kaikki kansalaiset pääsevät käyttämään myös yksityisiä terveyspalveluja sotea täytyy ajaa sillä tavalla että siellä on vahva ja osaava henkilöstö ja ne jonot lääkärin vastaanotolle joista me puhumme lyhenevät ja jonotusajat tulevat inhimilliseksi tämä tulee meidän muistaa ja seurata myös sitten

millä saavutetaan myös niitä kustannussäästöjä

arvoisa

ensi vuonna selkeästi se siis tarkoittaa käytännössä sitä että kuntien kykyä järjestää ihmisten tarvitsemat palvelut vahvistetaan mielenkiintoista on ollut huomata että että myöskään kuntatalouden osalta eri

vastalauseissaan tai eriävissään eivät ole arvioineet kuntataloutta kriittisesti ensi vuoden puolelta minä ymmärrän sillä tavalla että myös oppositiossa ollaan hyvin tyytyväisiä tyytyväisiä siihen suuntaan mitä kuntataloudessa kaiken kaikkiaan nyt on tapahtumassa arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden puolella

tehtävä valtion itsensä on nimenomaan huolehdittava on on ennen kaikkea sisäinen turvallisuus eli lähinnä nyt käsitellään poliisia rajaa ja tullia on todettava että ne näyttävät selviytyvän ensi vuonna vielä kohtuullisesti kiitos ikään kuin ylimääräisestä lisäyksestä sisäiseen turvallisuuteen mutta siitä eteenpäin meillä tulee tulee olemaan ongelmia nykyisillä kehyksillä ja tähän on vakavasti vakavasti puututtava tähän kokonaisuuteen liittyvät totta kai myös nämä turvapaikanhakijat kuten tiedämme turvapaikanhakijoitten määrä kasvoi kesän aikana hyvin räjähdysmäisesti normaalisti suomeen on tullut vuosittain noin neljätuhatta turvapaikanhakijaa marraskuussa heitä on jo noin ja koko vuoden arvio on kolmekymmentäviisituhatta turvapaikanhakijaa siihen nähden että poikkeuksellinen tilanne on tullut suomessa päälle hyvin yllättäen ja heti vaalikauden alussa on minusta hallitus osoittanut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin hyvää toimintakykyä tähän päivään mennessä linjannut suomen maahanmuuttopolitiikasta kotouttamisen toimenpideohjelmasta ja viime viikolla turvapaikkapoliittisista linjauksista yksi asia joka suomen turvapaikkapoliittisessa keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle on sisäinen turvallisuus sekä turvallisuusviranomaisten resurssit meidän on kysyttävä tässä salissa ovatko ne tilanteen edellyttämällä tasolla tämä kysymys koskee niin hallituspuolueita kuin oppositiota suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat tuominneet selkeästi turvapaikanhakijoihin kohdistuneet yksittäiset rasistiset ja muut vihateot puolueitten puheenjohtajat julkaisivat marraskuun lopussa myös kannanoton oikeusvaltion kunnioittamisesta ja pakolaiskriisin asianmukaisesta hoitamisesta tämä on selkeä viesti siitä että vaikka suomi ei ole syyllinen pakolaisongelmaan täytyy meidän olla osaltamme sitä ratkaisemassa silti on tunnustettava että poikkeuksellinen tilanne haastaa myös suomen sisäistä turvallisuutta ei ole sattumaa että viime kuussa suojelupoliisi poliisi pitivät poikkeuksellisesti omat tiedotustilaisuutensa juuri tästä aiheesta itse tulkitsen sen eräänlaiseksi signaaliksi heiltä että myös turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaresursseihin ja toimivaltuuksiin kiinnitetään ja tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota huolestuneisuuteen on valitettavasti myös ollut aihetta suomessa levottomuuden ilmapiiri on lisääntynyt rikoksiin on syyllistytty puolin ja toisin turvapaikanhakijatulvan mukana tulee kaikenlaisia ihmisiä myös jotka eivät ole turvapaikan tarpeessa siksi toivon että tulevana keväänä eduskunnalle annettavassa sisäisen turvallisuuden selonteossa paneudutaan huolellisesti suomen sisäisen turvallisuuden tilaan turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuviin uudenlaisiin haasteisiin sekä siihen millaisia kehittämistoimenpiteitä tilanne vaatii haasteeseen vastataan myös tiedustelulainsäädännön muutoshankkeella mielestäni sisäinen turvallisuus demokraattisen yhteiskuntamme yksi keskeisimmistä kivijaloista josta ei pidä tinkiä minkäänlaisissa olosuhteissa tätä taustaa vasten en pidä tilanteessa järkevänä myöskään sisäasianministeriön tietynlaista hanketta vähentää poliisitoimipaikkaverkostoa

arvoisa rouva puhemies täällä viitattiin aiemmin aluepolitiikkaan ja aivan oikein siihen että keskusta on ainoana nimenomaan liikennepolitiikan osalta alueellista huolta kantanut ja nyt ikään kuin kyseltiin sen asian perään kaiken kaikkiaanhan liikennepolitiikkaa ohjaavana periaatteena ei voi kyllin korostaa sitä että alueellinen tasa arvo on osin myös oikeanlaisen liikennepolitiikan tukemaa sen vuoksi esimerkiksi pelkän asukasluvun sijaan on aina painotettava myöskin elinkeinopoliittisia tekijöitä biotalous kun on koko kansantaloutemme tulevaisuuden selkäranka me tarvitsemme ihan koko maan kattavaa liikennepolitiikkaa oli kyse kyse sitten kumipyöräliikenteestä tai junaliikenteestä tai lentoyhteyksistä yhtä lailla ja tämän toteuttamiseksi kyllä luotan täysin tämän hallituksen uudistustyöhön joka on lähtenytkin aika napakasti liikkeelle jotta saadaan ikään kuin tämmöinen tiestöllinen ja myöskin koko liikenneverkkoa koskeva näivettymisen kierre aktiiviselle ja enemmän semmoiselle tuottavalle raiteelle hallitus on tässä kyllä ihan oikealla linjalla ja varmasti myöskin tuloksia on odotettavissa ihan konkreettisena osoituksena siitä se että alempiasteiselle tieverkolle on tuon kuudensadan miljoonan euron korjausvelan kattamiseksi kattamiseksi suunnattu raha määrätty ja se on itse asiassa aika poikkeuksellinen nyt lähihistoriassa

arvoisa rouva puhemies vielä kerran velkaantumisesta koska tässä äsken tuli taas kerran siitä väite tänä vuonna siis otetaan vähemmän velkaa kuin ensi vuonna elikkä silloin kun valtiovarainministerinä oli rinne tehtiin päätös ottaa tämä velkamäärä mikä on tänä vuonna ja ensi vuodelle valtiovarainministerinä stubb otetaan siis enemmän velkaa jos tämä tuli selväksi ja jos katsoo näitä pääministerikausia tuosta taaksepäin niin vanhasen ja kataisen pääministeriaikana on otettu viimeisen vuosikymmenen aikana eniten velkaa tähän sitten voidaan puhua tarpeista ja suhdanteista ja talouskriisistä ja kaikesta muusta mutta nämä ovat ne faktat joka tapauksessa oikeudenmukaisuuteen liittyen edellisellä kaudella kaikki veropäätökset tehtiin niin että tuloerot kapenivat jokainen päätös verotukseen tehtiin niin että tuloerot kapenivat nyt ei semmoisesta ole nähtävästi pidetty kiinni myöskin edellisellä kaudella tehtiin sopeutuksia ja paljon mutta ne tehtiin niin että puolet oli aina tulojen lisäyksiä ja puolet leikkauksia nyt mennään leikkaukset edellä ja leikkaukset paljon suurempina syyllistämisestä on puhuttu moneen kertaan tänään minä olen huolissani siitä että syyllistetään kuntatyöntekijät ja ja julkisen puolen työntekijät sairaanhoitajien ja lastentarhanopettajien viesti ystäviltäni minulle on että he eivät ymmärrä mitenkä heidän lomiensa leikkaaminen heidän lomarahojensa leikkaaminen heidän sairausajan palkkansa leikkaaminen mitenkään parantaa meidän vientiteollisuuden tilannetta ja minä en en pysty heille vakuuttamaan sitä mikä on hallituksen logiikka siinä että näiltä työntekijöiltä pois vieminen auttaa meidän vientiteollisuutta

arvoisa puhemies juuri niin tehtiin viime kaudella että nostettiin veroja puoliksi ja sitten puoliksi tehtiin leikkauksia vuoden kaksituhattayksitoista jälkeen tämä tehosikin sillä tavalla että meidän kasvu hyytyi ja loppujen lopuksi pieneni tämä meidän kansantuote siihen pitää kiinnittää huomiota ja tehdä niitä

arvoisa puhemies suomi on kansainvälisesti mitattuna taloudellinen kriisimaa on hälyttävää että maahamme investoidaan nyt kreikan jälkeen toiseksi vähiten meidän on vapautettava yritykset toimimaan niin että työllistäminen on kannattavampaa ja työnteko on vähemmän byrokraattista näissä esteissä olemme nyt euroopan huippuja ja tämä on lamauttanut työpaikkakehityksemme vakavaan tilaan

niin euroopan komissio kuin imf ovat todenneet että suomen hallituksen esittämät toimet vievät nyt maatamme oikeampaan suuntaan arvoisa puhemies suomi ottaa osaa myös kehitysyhteistyöhön nyt omassa maassaan nykyisessä tilassa hyvinkin reilusti ja hyvä niin turvapaikan saaneiden osalta on huolehdittava turvallisuudesta heidän ja suomen kansalaisten osalta meidän on myös panostettava uussuomalaisten kotiutumiseen nykyistä tehokkaammin näin autamme näitä lähtijöitä parhaiten arvoisa puhemies hallitus turvaa myös palveluiden järjestämisen resurssit kunnille ja antaa niille paremmat mahdollisuudet päättää omasta taloudenhoidostaan ja palveluiden tuotantotavoistaan jatkossa työllisyyden kustannuksista lopulta vastaaville kunnille on tarpeen antaa myös työvoimahallinnon tehtäviä ja resursseja jotta tämä lähipalvelu voidaan toteuttaa lähempänä ja tehokkaammin lähellä työttömiä ja lähellä työnantajia jatkossa työllisyyttä on myös korjattava nykyisten pakottavien ja joustamattomien työehtojen uudistamisella vahvistamalla erityisesti paikallista sopimista työntekijöiden on päästävä tuntemaan yritysten todellinen tilanne myös isommissa yrityksissä ja osallistumaan paremmin niin yritysten vaikeampiin kuin parempiin aikoihin ja turvaamaan työpaikkojen säilyminen yhteistyössä esimerkiksi ruotsissa tämä jo toimii liikenneyhteyksistä on myös ollut puhetta sipilän hallitus panostaa näihin merkittävällä tavalla koko maassa alempiasteisen tieverkon korjaamiseen vihdoinkin lisätään määrärahoja ja myös liikenneuudistuksella tuodaan lisää matkustajia julkiseen liikenteeseen erityisesti juniin ja lentokoneisiin jatkossa nykyiset julkisen tuen pakkolisäykset ja vuorojen näivettyminen eivät saa olla enää jos mitään ei tehdä niin vuorot vähenevät ja liikenneyhteydet huononevat tämä on väärä tie yritystoiminnan ja kansalaisten liikenneyhteyksien kehittymisessä

arvoisa puhemies suomen tulevaisuus riippuu voimakkaasti yritysten kyvystä luoda uusia työpaikkoja näillä lisääntyvillä verotuloilla joita meidän on kipeästi saatava turvaamme tasavertaiset palvelut jatkossa niitä tarvitseville

arvoisa puhemies pariisissa on viime viikonloppuna saavutettu historiallinen ilmastosopu tämä tulee tarkoittamaan maailmalla merkittävää muutosta niin energia ja ilmastoteknologioiden kuin uusiutuvien energiamuotojen suuntaan mikä tarjoaa myös mahdollisuuksia suomelle ja suomen taloudelle uudistua ja päästä jälleen

pääasiallisiksi leikkauskohteikseen niin koulutuksen kuin tutkimuksen nämä ovat juuri niitä aloja paikkoja joihin meidän tässä tilanteessa pitäisi uskaltaa panostaa jos me nyt uskallamme tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen osaamiseen sivistykseen tutkimukseen niin me voimme jälleen nousta siksi huipputeknologian huippuosaamisen maaksi jonka tuotteilla on valtavasti kysyntää myös maailmalla tämäntyyppistä toimintaa me tarvitsemme koska me tarvitsemme veroeuroja tätä kautta tulevaisuudessa suomeen ja tietenkin myös työllisyyttä mitä tästä on mahdollista kummuta

ja teknologiaan panostaminen energiainvestoinnit olisi paitsi ilmaston näkökulmasta järkevää tulevien sukupolvien hyvinvoinnin näkökulmasta järkevää myös talouden näkökulmasta järkevää investointien avulla voisimme saada buustia vaikeaan suhdannetilanteeseen ja tehdä sellaista pitkän aikavälin rakenteellista uudistamista joka auttaa tätä maata menestymään myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies täällä on jonkun verran ilmeisesti tämänkin päivän aikana puhuttu aluepolitiikasta ja siitä millä tavalla alueita kaiken kaikkiaan tässä maassa pystytään kehittämään yksi selkeä

suomen alueita on totta kai se että suomen eri maakunnille annetaan itselleen kehittämisvaltaa

sitä kehittämisvaltaa nyt nyt ollaan ollaan todella vahvasti vahvasti antamassa

suomeen ollaan tekemässä mittavaa aluehallinnon uudistusta itsenäisyytemme alkuaikoinahan viisaat perustuslainsäätäjämme osasivat katsoa pitkälle tulevaisuuteen perustuslakiin kirjattiin aikoinaan pykälä kuntaa suuremmista itsehallinnollisista alueista pykälä on ollut ikään kuin lepäämässä aina näihin päiviin asti nyt se otetaan käyttöön ja nyt on aika ottaa se

jos sdptä voi jostakin kiittää niin kuin hyvin monesta asiasta voi kiittää niin minä ainakin muistelen mielelläni aikaa jolloin pääministeri paavo lipposen aloitteesta ja ajamana käynnistettiin kainuussa itsehallintokokeilu itselläni oli etuoikeus vetää tuota hanketta pääministeri lipposen tuella kainuun itsehallintokokeilun tulokset olivat kiistattomat vuonna kaksituhattakymmenen valmistuneessa arviointiraportissa tampereen yliopiston tekemä tutkimus osoitti että se oli menestys monilla mittareilla mitattuna muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon menokasvu oli selvästi alle maan keskiarvon palveluitten käyttäjät olivat tyytyväisiä koulupudokkaitten määrä oli minimaalinen tästä huolimatta kokeilua ei onnistuttu vahvistamaan syksyllä kaksituhattakymmenen siinä ideologinen ajattelu syrjäytti terveen järjen ja järkevän päätöksenteon se ei jäänyt keskustasta kiinni usein uudistuksia on moitittu siitä että niissä keskitytään liikaa hallintoon mielestäni maakuntahallinnossa kunnallishallinnossa juuri hallinto joko mahdollistaa jonkin tai estää tekemästä jotakin kyse ei ei ole valtapolitiikasta vaan päätöksenteosta asukkaitten ja alueitten parhaaksi tulevassa aluehallintouudistuksessa kyse on juuri siitä kenellä on päätösvalta tulevilla itsehallintoalueilla kyse on maakuntahallinnosta jonka puitteissa järjestetään myös sosiaali ja terveydenhuollon palvelut jo kainuun kokeilu osoitti selvästi että aluelähtöinen kansanvaltainen päätöksenteko niin kehittämistyössä kuin kuntaa suurempia alueita vaativissa palveluissa koituu alueen ja asukkaitten parhaaksi vaihtoehtoisesti vahva keskushallinnon harjoittama päätös ja ohjausvalta jota harjoitettiin viime vaalikaudella sai osaltaan suomen näivettymisen hallitus linjasi marraskuun alussa aluehallinnon uudistamisesta itsehallintoalueille osoitetaan sote tehtävien lisäksi myös pelastustoimen tehtävät sekä maakuntien liitoille ja ely keskuksille kuuluvat alueitten kehittämistehtävät ja mahdollisesti myös ympäristöterveydenhuolto selvitysmies tarasti valmistelee parhaillaan aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamista uudistus selkeyttää suomen julkista hallintoa kolmeen tasoon kunnat itsehallintoalueet ja valtio kansanvaltainen aluehallinto perustuu jatkossa kahdeksaantoista maakuntaan joiden demokraattinen päätöksenteko vahvistuu koska ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittu valtuusto vaalit järjestetään jokaisella itsehallintoalueella itsehallinnollisen itsehallinnollisen maakuntahallinnon myötä voidaan purkaa yhtä tai muutamaa tehtävää varten perustetut välilliseen demokratiaan perustuvat kuntayhtymät joita nykyään on suomessa satakolmekymmentäkuusi hallintoa ja tukipalveluita voidaan yhdistää sekä nykyisin ely keskuksille kuuluvien tehtävien hoito myös alueelliset kehittämis ja edistämistehtävät kootaan itsehallintoalueille ja valtion alue ja keskushallinto uudistetaan elikkä kun alueitten kehittämisestä kaiken kaikkiaan puhutaan aluepolitiikasta kaiken kaikkiaan puhutaan niin tällä vaalikaudella tullaan toteuttamaan historiallinen aluehallinnon uudistus uudistus jolla todella haetaan valtaa ja kehittämisvoimaa alueille itselleen

pari huomiota vielä edustaja kankaanniemen erinomaisen puheenvuoron jälkeen ensinnäkin talouden liikkeellesaanti mihin

keskittyi olkoon äänekoski esimerkki siitä että investoinnit on saatava liikkeelle kerta kaikkiaan olemme siinä tilanteessa että suomi elää investointilamaa ja kun investoinnit eivät lähde liikkeelle ei synny välittömiä työpaikkoja investointikohteisiin eikä niiden tuottamia pitkäaikaisia ja pitkäkestoisia työpaikkoja kuten äänekoski tekee eli tässä on hallituksella selkeä linjavalinta että näin tulee toimia toinen asia arvoisa rouva puhemies on hallituksen linja siitä että veroja ei koroteta vaan pyritään keskittämään veronkevennyksiä sillä tavalla että pieni ja keskituloisille annetaan veronkevennyksiä ja siellä ylemmissä tuloluokissa verotusta kiristetään sekin on arvovalinta joka on aivan oikein jos tähän maahan halutaan jotakin uutta hyvää kasvua luoda aikaiseksi se tarkoittaa että on tehtävä linjavalintoja on aivan selvää että

muutos ei tapahdu nopeasti iso laiva kääntyy hitaasti mutta jäämme odottamaan tumput suorina että tekemättä mitään se aika on kyllä kerta kaikkiaan tässä maassa käytetty loppuun muistamme ne viime äänesteltiin omia esityksiä nurin se ei varmaan ole enää mahdollista eikä pidä ollakaan meillä on kuten biotalous tämä biotalous on hallituksen yksi tärkeä linjaus meillä on sataviisi miljoonaa mottia metsissä vuotuinen kasvu joka odottaa noutajaansa siellä korjaajaansa joka päivä saatava kuntoon ja kuudensadan miljoonan euron lisäpanostus väylien hoitoon tässä maassa on semmoinen lisä joka pitää todella käyttää ja se todella tuo työtä tähän maahan nyt pitää vain lopettaa tällainen turhanaikainen keskinäinen kiistely ja ruveta töihin en tiedä yhtään taloa tässä maassa korjatun niin että rukkaset olisivat jääneet naulaan odottamaan

arvoisa rouva puhemies täällä nousi esille tämä kuusisataa miljoonaa joka on hallitukselta hyvä panostus samalla nostettiin esille liikennepolitiikka joka puolella suomea aluepolitiikka minä itse haluaisin kyllä korjausvelkaa selvittänyttä parlamentaarista työryhmää viime eduskuntakaudelta siellä olivat edustettuna kaikki puolueet ja se totesi aika selvästi mikä on tarve tämä hallitus on noudattanut tämän työryhmän näkemyksiä se on hyvä että eduskunta kokonaisuudessaan on ollut hyvällä asialla mutta tästä kuudestasadasta miljoonasta tarkoitus on ensi vuonna panna toimeen sata miljoonaa seuraavana vuonna kolmesataa miljoonaa sitten kaksisataa miljoonaa mutta jos me haluaisimme ensi vuosikymmenen loppuun mennessä nollata niin vuosittaisen panostuksen pitäisi olla kolmesataa miljoonaa niin että vielä näitä töitä riittää että me saamme tiestön siihen kuntoon edustaja hoskonen täällä hyvin toi esille ja edustaja kankaanniemi tämän äänekosken investoinnin se on loistava esimerkki siitä että kun me todella investoimme ja elinkeinopolitiikkaa kehitämme niin sen ikään kuin kylkiäisenä ilman muuta tulee infrapanostus tällä hetkellä meillä on menossa kahden miljardin investoinnit metsäteollisuuteen jos kemijärvi toteutuu jos kuopio toteutuu se investointipaketti on neljä miljardia ja jos kuopio toteutuu niin siellä tiestö on siinä kunnossa että välttämättä vaaditaan sinne usean sadan miljoonan infrapaketti jotta liikenne yleensä siellä toimii sillä tavalla niin kuin sen pitää toimia

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi ja muut ovat täällä kuntien tilanteesta kuntien asemasta ja siitä millä tavalla tämä hallitus kohtelee kuntia no itse tulen tähän kokoukseen suoraan tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta ja muutaman sanan haluaisin sanoa kaupunkiseutujen näkökulmasta ja nämä sanat eivät ole aivan niin ruusuisia kuin mitä täällä hallituspuolueiden edustajat ovat antaneet tilanteeseen liittyen ensinnäkin on pakko todeta se että kunnissa toimintaa on jo tehostettu useiden vuosien ajan eli kun viitataan siihen että nyt haetaan säästöjä on se sitten näiden pakkolakien tai palkkaleikkausten kautta tai sitten ylipäätänsä käytetään tätä tehostaminen sanaa niin on todettava se että kunnissa todellakin toimintaa on tehostettu useiden vuosien ajan koska kuntatalous on on ollut aikamoisessa kurimuksessa jo pidemmän aikaa kaikki kivet ja kannot on kyllä käännetty moneen kertaan siinä millä tavalla voidaan asioita tehdä tehokkaammin ja paremmin vaikuttavammin niin että

hallitus haluaa laittaa perustiestöä kuntoon ehdottomasti se on hyvä asia mutta olen huolissani siitä että nämä rahat ollaan ottamassa uusista hankkeista meillä kaupunkiseudut kasvavat kovaa vauhtia meidän pitäisi tähän kasvuun pyrkiä vastaamaan niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävällä tavalla ja tässä uudet hankkeet isoilla kaupunkiseuduilla ovat merkittävä tekijä onkin huolestuttavaa että nyt hallitus on ikään kuin siirtämässä vain toisesta korista toiseen koriin eli näistä uusista hankkeista perusväylänpitoon vaikka molempia tarvittaisiin ja kaupunkiseuduilla erityisesti näitä isoja hankkeita ihan yhtä lailla kyllä kaupungin työllisyysmäärärahojen uupuminen näkyy kunnissa meilläkin tampereella lähes kahdeksantoista prosenttia on työttömyysaste näitä kaivattaisiin kipeästi ja aivan yhtä lailla myös nämä koulutusleikkaukset näkyvät kunnissa ja sote on vielä sellainen haaste ettei sitä varmasti nyt kannata enempää puida että ei tämä pelkkää ruusuista kuvaa

arvoisa puhemies edustaja eestilä puhui ansiokkaasti investoinneista ja totesi miten hyvä asia ne ovat ja siihen on helppo yhtyä kuitenkin täytyy muistaa se tosiasia että näiden kaikkien muiden isojen metsäteollisuudenkin investoin tien edessä on vielä se sana jos

ei äänekosken mutta näiden muiden kuten tiedämme nyt kun katsomme muita pohjoismaita olen itse pohjoismaiden neuvoston jäsen ja siellä kasvu ja kehitysvaliokunnan jäsen niin ei voi kuin ihailla muiden pohjoismaiden investointitahtia ja mistä se johtuu enkä puhu vain metsäteollisuudesta puhun myös yleensä liikennehankkeista infrasta ja tässä heitän hallitukselle haasteen miten suomi pääsee edes puoleen siitä investointien tasosta mitä esimerkiksi ruotsi tekee ja miten he osaavat hyödyntää ei pelkästään pohjoismaalaista mutta myös eurooppalaista pääomaa eu tukia euroopan strategisten investointien rahaston tukea aivan toisella tavalla kuin me teemme miksi me emme osaa sitä
arvoisa puhemies tuohon edustaja marinin puheenvuoroon siitä että kunnissa on ollut tiukkaa toden totta on ollut tiukkaa viime hallituskauden jäljiltä kunnilta vietiin rahoja ja tehtäviä lisättiin näitähän me nyt käsittelemme olemme myöskin tänä vuonna käsitelleet kun valtiovarainministeri rinteen budjettihan meillä on ollut koko ajan käsittelyssä ja noista työllisyysmäärärahoista kun oli aikaisemmin puhetta että ovat loppuneet kesken niin ne ovat viime perintöä meille ja näitähän lisättiin lisätalousarviossa toisin kuin jossakin puheenvuorossa todettiin että mitään ei olisi tehty näitähän lisättiin tälle vuodelle sitten näistä investoinneista tämä sipilän hallitushan merkittävästi tukee näitä biotaloushankkeita erityisesti toivotaan että näitä biotuotetehtaita saadaan ympäri suomen ja uusia tuotteita markkinoille näitä meiltä odotetaan ja siellä niitä työpaikkoja on ja ehdottomasti euroopasta meidän pitää hakea näitä investointitukia ja muita näissä suomi ei ole pärjännyt riittävästi aiemmin

puhemies tähän edustaja jarvan puheenvuoroon vielä sen verran että että toki esimerkiksi valtionosuusleikkaukset viime kaudella ovat vaikeuttaneet kuntien tilannetta ei sitä pidä yhtään tässä salissa kiistää enkä usko että kukaan niin tekeekään mutta tämä tilanne on kuitenkin tätä huomattavasti monimutkaisempi jos itse ajattelen vaikka oman kotikaupunkini tampereen ensi vuoden budjettia ja sitä mistä meille suurimmat taloudelliset haasteet aiheutuvat niin ehdottomasti se suurin haaste mikä meillä on on tämä työllisyystilanne

hallituksen politiikka mitä tehdään ei pyritä tekemään ollenkaan suhdanneluontoista politiikkaa on nämä monet leikkaukset mitä hallitus on nyt tekemässä myös tämä pakkolakipaketti tulee johtamaan ei työttömyyden vähenemiseen vaan todennäköisesti työttömyyden kasvuun lyhyellä aikavälillä ja tämä on meille se isoin taloudellinen haaste kunnissa mikä on työllisyystilanne miten me pystymme työttömyyteen vastaamaan miten me saamme työllisyyttä lisättyä nopealla aikavälillä mahdollisimman paljon tämä on se meidän isoin kysymyksemme jos me emme tähän saa tältä hallitukselta ja maan politiikalta minkäänlaisia vastauksia niin siinä ei paljon sitten lohduta se kokonaisuus mikä tulee valtionosuuksien puolelta eikä silläkään puolella nyt ihan hirveän helppoa näytä meillä olevan se pitää vielä sanoa ettei tässä nyt mitään merkittäviä lisäyksiä ole ainakaan isojen kaupunkien näkökulmasta tulossa

ja muitakin lukemaan pääluokan kolmekymmentäyksi eli liikenne ja viestintäministeriön pääluokan mietinnön sivun

puhutaan ensinnäkin uusista liikenteen rahoitusmalleista liikennehankkeiden rahoitusmalleista ja sitten eu rahoituksesta täällä todella todetaan että suomi on tällä ohjelmakaudella siis kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä pystynyt hyödyntämään ten t

liikennejaostossa saamamme tiedon mukaan valmistelee nimenomaan niitä hankkeita uusia rahoitusmalleja ja ja toisaalta niitä hankkeita

joihin lähdetään hakemaan tätä eurooppalaista rahoitusta siinä on tärkeä työmaa ja tässä voisi ehkä todeta että edellinen hallitus ei sitten ilmeisesti hakenut niin kuin ruotsi on hakenut koska ruotsi on saanut yli neljä kertaa enemmän tätä rahaa jo tällä kaudella kuin suomi

nyt on erityisesti keski suomen ongelma ollut se että alempi tieverkko on luvattoman huonossa kunnossa edellisten kausien jäljiltä siellä kun valmistuu tämä valtava investointi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jotta puuta saadaan valtava määrä neljä miljoonaa kuutiota vuodessa tehtaalle niin alempi tieverkko ihan metsäteistä ja paikallisteistä lähtien on pantava kuntoon ja näin nyt tapahtuu hallitus valitsi tämän linjan että nyt kaksi ensimmäistä vuotta panostetaan alempaan tieverkkoon ja sen jälkeen kahtena viimeisenä vuonna panostetaan päätieverkkoon eli kehittämishankkeisiin tämä on tänne kirjattu ja se on tietoinen valinta

esitellään eduskuntaa koskeva pääluokka kaksikymmentäyksi

nyt esitellään tasavallan presidenttiä koskeva pääluokka

kaksikymmentäkaksi

nyt esitellään valtioneuvoston kansliaa koskeva pääluokka kaksikymmentäkolme

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamista presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin laajentaminen on tarkoituksenmukaista jotta valvonta kohdistuu niihin toimijoihin jotka tosiasiallisesti toteuttavat presidentinvaalikampanjoita esityksessä ehdotetaan että ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta laajennetaan europarlamenttivaaleissa koskemaan myös toista varaedustajaa muutoksella parannetaan vaalirahoituksen avoimuutta avoimuus on demokratian toteutumisen elinehto kytkökset ja sitoumukset on oikein ja kohtuullista tuoda esiin niin yritysten etujärjestöjen kuin ammattiyhdistysliikkeenkin osalta tämä esitys lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja on erittäin kannatettava

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämä lakiesitys asettaa lapset räikeällä tavalla keskenään eriarvoiseen asemaan

näin ollen yhdenvertaisuus eri kunnissa asuvien lasten ja perheiden välillä vaarantuu subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus on ristiriidassa myös ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa sillä se ei turvaa jokaiselle lapselle yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaiseen varhaiskasvatukseen koska lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa työmarkkina aseman mukaan hallitus tavoittelee esityksellään säästöjä mutta jos tätä päivähoito oikeutta rajataan sillä tavalla että tarve laajempaan kuin kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen perustuu lähinnä lapsen vanhempien ilmoitukseen niin kuin hallituksen esityksessä epäsuorasti todetaan on nyt esitetty rajaus turha eikä säästöjäkään synny jos taas määrittely ja päättäminen tapahtuu kuntahallinnossa lisää se merkittävästi byrokratiaa ja viranomaisharkintaa sen vuoksi tuota noita säästöjä ja myöhempinä vuosina voi korjaavia kustannuksia aiheuttaa kovastikin paljon lakiesitys myös heikentää lapsen vertaissuhteita ja mahdollisuuksia vastata lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin osapäivähoito myöskin johtaa ryhmien vaihtumiseen ja osaviikkoinen hoito tarkoittaa sitä ettei enää ole mahdollista turvata varhaiskasvatuksen pysyvyyttä ja säännöllisyyttä esitys myös uhkaa heikentää lapsen osallisuutta ryhmässä jatkuvat muutokset ryhmissä altistavat lapsia myös stressille ja vaikuttavat lasten välisiin pysyviin kaverisuhteisiin ja ovat pedagogisesti huono ratkaisu vaikka kokopäivähoitoa on jatkossakin mahdollista saada perustellusta syystä nostaa se kuitenkin kynnystä hakea kokopäivähoitoa niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät näin ollen ehdotankin edellä olevan perusteella että lakiehdotukset hylätään arvoisa

puhemies tämä esitys subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta on mielestäni lyhytnäköisimpiä säästöesityksiä mitä tämä hallitus on tämän syksyn aikana tähän saliin tuonut

perusteltua esitystä siitä huolimatta että tämä on saanut murskaavaa kritiikkiä kaikilta

arvoisa puhemies suomen varhaiskasvatusjärjestelmä on tällä hetkellä hyvin toimiva palvelukokonaisuus sen on useissa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä vertailuissa todettu olevan erittäin toimiva sosiaalinen investointi joka palvelee kaikkia perheitä tasa arvoisesti myös muuttuvissa elämän ja työmarkkinatilanteissa

ja vapauden itse päättää ja valita mikä on omalle perheelle se sopivin hoitopäivän pituus ja hoidon muoto tässä salissa on syksyn aikana käyty runsaasti keskustelua siitä onko nyt oppositio vai hallitus ottamassa kantaa jonkun tietyntyyppisen lastenhoidon muodon puolesta se ainoa taho tässä joka on ottamassa kantaa tietyn hoitomuodon puolesta on hallitus joka on se taho joka on linjaamassa näiden perheiden kohdalla miten niiden tulee lastenhoitonsa järjestää hallituksen esitys ja heikennykset varhaiskasvatukseen tulevat tuottamaan monentyyppisiä ongelmia mutta minun nähdäkseni on ainakin kolme erittäin keskeistä sellaista ensimmäinen on on se että varhaiskasvatuksen laatu nyt tulee heikkenemään kaikkien perheiden ja lasten kohdalla kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttaminen vaikeutuu kun ryhmäkoot kasvavat osa lapsista tulee olemaan päivähoidossa osa aikaisesti osan viikosta osa lapsista osa aikaisesti joka päivä ja osa lapsista sitten kokopäiväpaikoilla toinen ongelma on se että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus ja siihen luotava uusi tarveharkinta nostavat kynnystä hakea ja saada kokopäivähoitoa juuri niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät kolmas ongelma on että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen ja rajaaminen tekee tästä erittäin keskeisestä hyvinvointipalvelusta kankean ja perheiden muuttuvia elämäntilanteita huonommin palvelevan kuin se on tällä hetkellä arvoisa puhemies laadukas varhaiskasvatus on tärkeimpiä hyvinvointipalveluita mitä meillä on siksi kannatan edustaja elorannan esitystä tämän lakiesityksen hylkäämisestä

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta käsitteli tätä kyseistä lakiesitystä ja muistan että kuulimme yli kahtakymmentä eri asiantuntijaa asiantuntijoita jotka tuntevat hyvin lasten todellisuuden päivähoidon ja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen periaatteet ja historian eikä yksikään näistä asiantuntijatahoista kannattanut tätä hallituksen esitystä päinvastoin sitä vastustettiin jyrkästi ja katsottiin että lakiesitys vaarantaa lasten tasa arvon se heikentää yhteiskunnan mahdollisuutta puuttua ajoissa eriarvoisuuteen se heikentää mahdollisuuksiamme havaita lasten pahoinvointi ajoissa ja tarjota apua niille lapsille jotka yhteiskunnassa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa päivähoidolla on pitkä yhteinen historia lastensuojelun kanssa se on nähty erittäin kustannustehokkaaksi parantaa nimenomaan niiden lasten asemaa joiden vanhemmat ovat esimerkiksi työttömiä eli juuri niiden perheiden lasten asemaa joiden oikeutta varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tällä kyseisellä lailla heikennetään ja rajoitetaan tästä syystä en missään tapauksessa voi kannattaa tätä hallituksen esitystä vaan kannatan edustaja elorannan hylkäysesitystä

arvoisa puhemies ärade talman

kaikille nuorille kaikille lapsille heidän ihonväristään tai sukupuolestaan riippumatta on siis annettava välineitä tulevaisuuteen ja toivoa paremmasta maailmasta meidän maailmankuulu

on yksi näistä välineistä joilla kaikille lapsille annetaan tulevaisuus myös lisääntynyt rasismi on aiheuttanut vahinkoja yhteiskunnallemme ja meihin kaikkiin ja on ehkä pahinta talouden ja yhteiskuntamme arvojen tuhoamista jota minun elinaikanani on koskaan tapahtunut ihmettelen että hallituksen miesjohto ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin tätä yhteiskuntavaaraa vastaan täällä on myös tänään moneen kertaan aivan syystä vedottu vakavaan taloudelliseen tilanteeseen ja sanottu että talouden kasvun välineitä etsitään nyt kipeästi me tarvitsemme enemmän yrittämistä innovaatioita ja osaamista parantaaksemme kilpailukykyämme osaamisen kasvattaminen kielien opetteleminen sosiaalisten taitojen parantaminen ja itsetunnon kasvattaminen ovat perusedellytyksiä meidän ja tulevaisuuden taloudelliselle hyvinvoinnille jos haasteemme olisi vain tämän vuoden budjettivajeen tasapainottaminen niin tyhmemmätkään päätökset eivät vaikuttaisi muuten kuin väliaikaisesti haitallisesti mutta kun kysymyksessä on pikemminkin tasa arvoisen työllisyyskehityksen taloudellisen kasvun ja viennin kasvattaminen niin tällaisen myönteisen kehityksen edellytysten romuttaminen on absurdia maailman parhaan varhaiskasvatuksen heikentäminen ja rajaaminen vain osalle lapsia tuntuu

hallituksen arvio joka perustuu vuoden kaksituhattaneljä selvitykseen on että tuhat lasta siirtyy kokopäivähoidosta osa aikaiseen oajn arvion mukaan kotona olevia vanhempia voi olla huomattavasti enemmän kysymys ei siis ole pienimpien hoidosta hoidetaanko kotona vai päivähoidossa vaan kysymys on siitä että joidenkin lasten hoitoa huononnetaan ja riskinä on että ne ovat heikommassa asemassa olevia vähemmistöjä edustavia lapsia itse näen oikeuden subjektiiviseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen myös naisten tasa arvon suurimpana voittona yleensä naisten hyvinvointi ja lasten hyvinvointi ovat toisiinsa kietoutuneita ja tarinat äitien huolista hoivan järjestymisestä ennen subjektiivista päivähoitoa olivat sydäntä raastavia kuulin niitä todella monia yhdeksänkymmentä luvulla siihen en halua koskaan enää palata tänään työmarkkinat ovat epävarmoja ja epätyypillisiä ja määräaikaiset työsuhteet ovat erityisesti naisten ongelma tieto siitä että lapsen päivähoito ja varhaiskasvatuspaikka on turvattu on tärkeämpi kuin pitkään aikaan tasa arvon edistyminen on tuonut naiset työmarkkinoillemme ja edistänyt talouskasvua ovathan suomalaiset naiset enemmän kokopäivätöissä kuin naiset muissa verrannaismaissa esimerkiksi ruotsissa muistan elävästi sen kun naiset saivat ensimmäistä kertaa eduskunnassa vuonna yli neljäkymmentä prosenttia paikoista yli puoluerajojen kasvava yhteistyö naisverkostossa naisverkostossa antoi uskoa siihen että poliittinen agenda kuuntelisi myös erityisesti naisten elämään liittyviä haasteita yhdessä me naiset yli puoluerajojen hallituksessa ja oppositiossa veimme sittemmin subjektiivisen päivähoidon läpi seuraavissa hallitusneuvotteluissa siksi että yhdessä meitä oli niin monta meitä ei voitu sivuuttaa sanomalla että juuri nyt ei ole varaa panostaa lapsiin ja naisten työllistymisen tukemiseen tämä ehdotus on suurin tasa arvon takapakki askel taaksepäin jonka olen kokenut meidän naisten tulee pohtia sitä miten voimme käyttää meidän valtaamme paremmin kuin mitä nyt tänä päivänä me teemme kiitoksia

arvoisa puhemies säästöistä huolimatta tämän lakiesityksen myötä täysipäiväisen hoidon saa jatkossa edelleenkin jokainen perhe ja lapsi joka sitä tarvitsee hyvää on myös se että tarveharkinnan myötä perheiden tarpeita katsotaan myös perheen muiden mahdollisten ongelmien osalta nyt tarkemmin perheet asioivat tämän palveluarvioinnin yhteydessä niiden viranomaisten kanssa jotka nytkin jo tekevät hoitosopimuksen perheen kanssa perheet voivat myös edelleen valita samoissa päivähoitopaikoissa on tälläkin hetkellä osa aikaisia ja kokoaikaisia hoitolapsia tilanne ei siltä osin muutu kaikki perheet eivät vie nyt tai jatkossakaan lastaan kokopäivähoitoon vaikka siihen olisi mahdollisuus samaan aikaan lisätään myös perheiden mahdollisuuksia avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin joihin myös koko perheellä on mahdollisuus osallistua valinnanvapautta on lisättävä myös lapselle sopivimpaa sopivimpaa hoitomuotoa perheessä valitessa tähän liittyy myös perheiden kotipalveluiden lisääminen joihin sipilän hallitus panostaa nuoret vanhemmat tarvitsevat tukea enemmän nykypäivänä tässä elämäntilanteessa kun heillä ei ole sitä tukiverkostoa niin vahvasti ympärillään nämä kaikki hoitomuodot ja palvelut liittyvät toisiinsa

edustaja biaudet tuossa käytti todella hyvän puheenvuoron ja siihen on helppo yhtyä kyllä tämä on myös tasa arvokysymys naiskysymys toisaalta edustaja jarva tuossa totesi perheiden valinnanvapaudesta minä kannatan myös sitä mutta näen että tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen nimenomaan kaventaa vanhempien ja perheiden valinnanvapautta tämä myös eriarvoistaa lapsia sen mukaan minkälaisessa sosiaalisessa statuksessa vanhemmat ovat elikkä mikä on perheen tilanne tämä on se mistä suomi tulee kalliisti vielä tulevaisuudessa maksamaan elikkä se on ollut meille todella tärkeää että varhaiskasvatus on ollut kaikille saavutettavissa siitä taustasta riippumatta tuleeko lapsi työttömän perheestä vai onko äiti kotihoidon tuella vai onko hän kokoaikatyössä elikkä lapsen oikeudesta on ollut kysymys ja nyt me olemme koko ajan puhumassa tässä jotenkin nurinkurisesti vanhempien oikeudesta mistä ei pitäisi puhua vaan siitä lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja se on minulle se tärkein pointti tässä koko asiassa toisaalta ei pidä syyllistää niitä vanhempia jotka ovat töissä jotka ovat kokoaikatyössä ja vievät lapsensa joka päivä päivähoitoon että pääsisivät nyt tuntuu siltä joidenkin edustajien puheita kun kuuntelee että se on hirveä rikos että lapsi on siellä päivähoidossa sen kahdeksan tuntia päivässä onko heillä sitten muuta vaihtoehtoa jos haluavat käydä töissä kuin vielä lapsensa sinne päivähoitoon ei taida olla toivon todellakin että me muistaisimme sen että jokainen euro jonka me sijoitamme varhaiskasvatukseen tulee meille kuusinkertaisena takaisin kyllä tähän lapsuuteen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen meidän tulee voida panostaa se on nimittäin se voimavara joka sitten myös tulevaisuudessa tulee meille moninkertaisena takaisin

arvoisa rouva puhemies mielestäni on vastuutonta väittää että lapsilla olisi tämän lain jälkeen tasa arvoinen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen minusta on jopa voisiko sanoa monella tapaa vastuutonta näin väittää joko itselleen tai yhteiskunnalle kun me kaikki tiedämme että näin ei tule kuitenkaan tapahtumaan hallitus tulee rakentamaan lasten luokkayhteiskuntaa se tulee jakamaan lapset pienestä pitäen eriarvoiseen ja mahdollistamaan lapsille sitä kautta erilaisen tulevaisuuden minun mielestäni tämä on koko tämän hallituskauden kaikkein huonoin ja vastuuttomin päätös mitä on tehty ja tullaan

arvoisa puhemies korjataan tuota edustaja kiljusen puheenvuoroa tässä esityksessähän ei poisteta tätä päivähoito tai varhaiskasvatusoikeutta lapsilta vaan se turvataan kahdenkymmenen tunnin osalta kaikille lapsille niille lapsille joilla on tarvetta sille se turvataan jos sille on tarvetta ei pidä antaa sellaista kuvaa että tässä nyt rajataan joltakin näinhän ei ole kokonaan tätä oikeutta pois oikeastaan ajatellen sitä että asiantuntijat ja nimenomaan kasvatusalan ammattilaiset ovat todenneet että erityisesti pienille lapsille ei ammattilaisen anna mitään erityistä hyötyä muuten se vaikuttaa mutta tämähän on todettu nimenomaan alle kolme vuotiaiden osalta ei kai meillä ole mikään erityinen tavoite se että jo pienestä lapsesta asti ollaan kahdeksan tuntia päivässä

on puhuttu on todettu että se

ne pedagogiset tarpeet pienten lasten osalta

arvoisa puhemies vielä selvennyksen vuoksi kyllähän tässä rajataan subjektiivista päivähoito oikeutta ja rajataan sellaisella tavalla että kaikilla lapsilla ei enää ole tasavertaista oikeutta varhaiskasvatukseen joillakin lapsilla se on kaksikymmentä tuntia ja toisilla se on neljäkymmentä se ei ole sama ja sitten mitä tulee niiden lasten oikeuksien toteutumiseen joiden kohdalla todetaan että perheellä on syyt saada kokopäivähoitoa nimenomaan siihen näiden kaikkien asiantuntijoiden kritiikki ja pelot liittyvätkin tuleeko tämä oikeus tosiasiallisesti toteutumaan tämän tarveharkinnan takia mitään sellaista varmuutta ei ole nyt kun me tätä lakiesitystä tässä olemme hyväksymässä sitten haluan vielä myöskin tehdä selväksi että kukaan kasvatustieteen ammattilainen ei ole kannattanut sellaista kahdenkymmenen tunnin hoitomallia kuin mitä hallitus nyt tässä esittää

arvoisa puhemies minä luottaisin näihin varhaiskasvatusalan ammattilaisiin ja myös sosiaalipuolen työntekijöihin joita kunnissa on he pystyvät sen arvioinnin tekemään ja kuten hallituksen esityksessä ja sivistysvaliokunnan lausunnossa lukee tämä kynnyshän tulee olemaan erittäin matala silloin kun perheellä näyttää olevan se tarve se oikeus heille annetaan meillä on myös syytä tiedostaa että meillä on perheitä jotka eivät sitä

tämä on jo nyt mahdollista en usko että tämä nyt sen enempää tästä vaikeutuisi nimenomaan kun näitä resursseja nyt vapautuu

arvoisa puhemies sinänsä on turhauttavaa käydä tätä keskustelua kun tätä on käyty tässä salissa niin monta kertaa ja nämä asiat on kerrottu hyvin monta kertaa ne on argumentoitu hyvin monta kertaa ja silti tuntuu että tässä on joku läpäisemätön kuori välissä minkä läpi vain viesti ei kerta kaikkiaan kulje

toivoisin että myös tässä vaiheessa olisi viisautta kuunnella asiantuntijalausuntoja ja niitä aitoja huolia mitä tämän lain käsittelyssä valiokuntatyöskentelyssäkin on noussut esiin ja sitten vielä edustaja biaudet käytti erittäin hyvän puheenvuoron tasa arvonäkökulmasta ja naisnäkökulmasta siitä mitä tämä uusi järjestelmä nyt tulee aiheuttamaan meillähän on ollut nimenomaan tasa arvoinen yhdenvertainen järjestelmä jossa tämä harkinta perheen tilanteesta ja lapsen päivähoitotarpeesta on ollut perheellä itsellänsä no nyt hallitus on luomassa järjestelmän

perheen puolesta mikä se perheen tilanne ja hoidon tarve on minun mielestäni tämä on juuri päinvastainen suunta kuin mihin pitäisi mennä ja edelleen naisten tasa arvonäkökulmasta tämä on kyllä iso merkittävä askel taaksepäin tämä on aikoinaan yhdessä taisteltu ja myös minä olen erittäin surullinen siitä että tässä ei nyt löydetä naisten

täällä edustaja marin sanoi että turhauttaa kun samoja argumentteja käydään kerta toisensa jälkeen läpi mutta minäkin aion nyt toistaa tiettyjä argumentteja joita olen esittänyt jo aikaisemmin koska minusta tämä on niin tärkeä asia että sitten puhutaan loppuun asti subjektiivisen päivähoito oikeuden puolesta täällä edustaja jarva sanoi että hän luottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisiin minäkin pidän outona että jos näin on tilanne niin miksi heitä ei ole kuultu mitä tulee tähän lakiesitykseen ja myöskin tähän hallituksen päätökseen ryhmäkokojen kasvattamisesta varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat olleet erittäin aktiivisia tämän lain

esille juuri sen että tässä ollaan heikentämässä varhaiskasvatuksen laatua kaikkien lasten ja perheiden kohdalla minkä lisäksi ollaan tekemässä lakiuudistusta joka tulee kohtelemaan lapsia eriarvoisesti eivätkä he halua tätä tarveharkintaa tehdä näin useampi varhaiskasvatuksen ammattilainen joka minuun on ollut yhteydessä on ilmaissut että eivät he halua omalle vastuulleen sen päättämistä keille perheille sitten jatkossa tämä päivähoito kuuluu ja keille ei

puhemies todellakin monet asiantuntijat olivat sitä mieltä että se kaksikymmentä tuntia riittää mikäli se toteutetaan pääsääntöisesti jokapäiväisenä mutta ei tällä tavalla asiantuntijoista voisi viitata tähän thln lastenpsykiatriin jukka mäkelään joka kiinnitti sivistysvaliokunnan lausunnossa huomiota siihen että ehdotus tulee vähentämään suomalaislasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja käynnistämään syrjään joutumisen kierteen uusille lapsille uuden lain myötä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle keskeiset lapsiryhmät muuttuvat epävakaammiksi ja tämä on mielestäni se kaikkein ikävin asia tässä lapsiryhmät muuttuvat epävakaiksi tämä on erittäin erittäin huolestuttavaa lasten kehitykselle puhumattakaan sitten näistä tasa arvonäkökohdista joita esimerkiksi edustaja biaudet toi esille tai siitä suuresta eriarvoisuudesta mitä lasten ja perheiden välillä aiheutuu siitä kun eri kunnissa tulee olemaan erilaista kohtelua ja kun riippuen siitä onko lapsi kokopäivä vai osapäivähoidossa hänen lapsiryhmänsä on erikokoinen mutta

mielestäni edustaja marin viittasi tähän tähän ihan oikein olemme tässä salissa keskustelleet hyvinkin merkittävästä ja tärkeästä asiasta ja kuten monesti ollaan sanottu tämä on historiallisesti karmaisevaa koska nyt tehdään jotain mitä suomalainen yhteiskunta ei ole aikaisemmin nähnyt siihen viitaten tavallaan tämä teidän toistamisenne että että niin kuin puolustatte me istumme edustaja jarva samassa valiokunnassa olet tasan tarkkaan kuullut samat asiantuntijalausunnot kuin minäkin ja juuri missään ei ole sanottu mitään positiivista päinvastoin ollaan käytetty sanoja karmaisevaa väärin surullista ja ollaan puhuttu myös hyvin selvästi näistä ryhmäkooista jos on kaksikymmentä tuntia niin niin minkälaisessa ryhmässä sitten ollaan onko ryhmässä kaksikymmentäyhdeksän oppilasta onko siellä neljäkymmentä pientä lasta siinä on iso iso ero myös laadun kannalta ja oikeastaan kunnan osalta tiedetään varsin hyvin kuka kunnassa päättää millä lapsella ja kenellä perheellä on minkälaiset mahdollisuudet kuinka paljon lapsi saa olla kunnan päivähoidossa tämä lisää valtavasti byrokratian määrää tämä vie valtavasti perheiltä voimavaroja me tiedämme nämä kaikki asiat ne on kerrottu täällä niin moneen kertaan me voimme istua vielä koko illan puhumassa tästä mutta myönnetään se nyt edes että tässä on säästölaki ja tämä on hyvin ideologinen laki minkä olette asettamassa se nyt sentään olisi ainakin rehellistä

monenlaisia tilanteita joissa tätä nyt rajattavaa oikeutta voidaan haastaa mutta kuitenkin lähdemme siitä että siellä yhdessä vanhempien kanssa etsitään ne mallit ja tavat miten jatkossa päivähoitoa tulee toteuttaa emme pidä tätä heikennyksenä pidämme tätä kyllä enemmän rajattuna oikeutena kuin aikaisemmin mutta silti näemme että oikealla tavalla hoidettuna ja nimenomaan kunnallisen päivähoitotoimen kanssa tämä asia tulee kyllä hoidetuksi siinä mielessä tuemme tätä hallituksen esitystä

rouva puhemies tämä lakiesitys ei heikennä vanhempien ensisijaista vastuuta lapsen hoidosta vaan tämä vastuu tulee olemaan aina näin kyse on siitä kuinka me voimme meidän päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa tukea lapsen kehitystä ja myös tukea perheen kokonaistilannetta sitä mitä perheessä tapahtuu ja tämä lainsäädäntöesitys lähtee nimenomaan lapsen näkökulmasta ja toinen asia joka on on ollut hämmentävä kun me olemme täällä käyneet läpi tätä keskustelua jotenkin tulee kyllä mieleen se että kun sosiaali ja terveysvaliokunnassakin käytiin tätä keskustelua niin se oli jotenkin sydäntä särkevää se asiantuntijoitten tuska siinä tilanteessa kun he näkivät mitä tämä lainsäädäntö saa aikaiseksi siellä ei kyllä yksikään asiantuntija tukenut

ja siihen että kun on pysyvä ryhmä pysyvät ihmissuhteet riittävän pieni ryhmä niin tämä tukee lapsen vuorovaikutusta ja kehitystä ja sitä kautta lapsen sosiaalisuutta jos tämä ryhmä vaihtuu ja ryhmäkoko muuttuu hoitajat vaihtuvat ja jos vanhemmat ovat epätyypillisissä työsuhteissa vaihdetaan vaikka samaan päiväkotiin eri ryhmiin niin tämä tulee heikentämään lapsen kehitystä siinä mielessä sitä hallituksen esitystä että voi palata samaan päiväkotiin tai ei voi kukaan asiantuntija kunta lopullisesti kuitenkaan tukea sitten vielä yksi asia se että tämä keskiarvoaika jolloinka lapset ovat varhaiskasvatuksessa on kuusi tuntia ei kahdeksan tai kymmenen tuntia niin kuin täällä on välillä ilmoitettu

kuitenkin tukea omia esityksiämme siinä että nimenomaan me toivomme että hoitopaikka ei vaihdu näillä lapsilla ensisijaisesti perhehän voi myös toivoa jotakin sivistyspuolen ja päivähoidon puolen esimiesten osalta on tullut myös muunlaista palautetta ja tämä myös nähdään mahdollisuuksina nimenomaan siihen ennaltaehkäisyyn perheiden ja lasten ongelmien osalta se että on tilanne jossa se tarve käydään läpi ja se tarveharkinta tehdään juuri tuo sen mahdollisuuden jos sillä perheellä on tarvetta muunkinlaiseen tukeen nythän tämmöistä keskustelua ei juuri tarvitse käydä tälläkin hetkellä kun viedään lapsi hoitoon siinä käydään käydään läpi se tarve kuinka kauan hänen tarvitsee olla siellä minkälainen se päivärytmi siellä on tiedän tämän omien lasteni osalta meillä on hyvin toimiva päivähoito sitten varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta heidän koulutukseensa ja osaamiseensahan tullaan panostamaan tällä hallituskaudella merkittävästi eli tähän laatuun tullaan nimenomaan panostamaan tällä kahdellakymmenellä turvataan se tasavertainen pedagoginen

voi sanoa palvelu näille lapsille ja kyllä perheet tekevät nämä päätökset kyllä pitää puhua myös perheiden valinnanvapaudesta

arvoisa puhemies minä voin kyllä hyvin myöntää että tämä on säästölaki ja tämä on minulle kyllä vaikein laki kaikista täällä täällä päätöksenteon alla olevista laeista senkin takia tämä on aikamoinen kokemus ollut että itse en ole koskaan ollut varhaiskasvatuksen ja olen myös pitänyt lastani kaksikymmentä tuntia eli juuri tämän huonon määrän hoidossa mutta tämä on ollut aikamoinen syksy sanoisinko tämän lain voimaantulo tulee vaatimaan entistä enemmän yhteistyötä neuvolan päivähoidon vanhempien lastensuojelun ja eri tahojen välillä se on ihan selvää toivon vahvasti että näillä joilla on kokopäivähoidon tarve ja jotka sitä toivovat se kynnys todella on matala ja lupa annetaan mahdollisimman helposti että sitä tarveharkintaa ei juuri edes käytetä jos tässä nyt jotain hyvää on niin se että keskustelu varhaiskasvatuksesta on noussut keskiöön ja se on hyvä että lastentarhanopettajien koulutusta lisätään vuonna kaksituhattakuusitoista tämän hallituksen toimesta

arvoisa puhemies politiikka on ihmeellistä ja ja naisena politiikassa olen kokenut niin monta kertaa miten nämä prioriteetit politiikassa ovat aina hyvin suhteellisia on korjausrakentamista on talvivaaraa jossa rahaa menee vaikka miten paljon koska on tehty virheitä on vain pakko maksaa siinä mielessä on pitkä opetteleminen siinä että on myöskin valtasuhteita politiikassa jossa miehillä on suunnattomasti enemmän valtaa ja miesten poliittinen agenda on aina paljon tärkeämpi kuin naisten naiset ajavat yleensä myöskin lasten oikeuksia paljon korkeammalle

eduskunnan historian aikana naiset kaikissa puolueissa ovat olleet niitä jotka ovat ajaneet sosiaalisia uudistuksia ja ja siinä mielessä enemmän kuin miehet omissa ryhmissään kaikissa ryhmissä vasemmistosta oikeistoon tämä on mielestäni hyvä tiedostaa me emme voi antaa vain sellaisen perinteisen agendan päättää mikä on tärkeätä sen takia on tärkeätä että naiset tekevät yhteistyötä oppositiossa ja ja hallituksessa niin kuin me olemme aiemmin tehneet kysymys onkin tässä juuri siitä että vanhemmilla on ensisijainen vastuu ja yleensä on kunnioitettu sitä että vanhempien näkemys lapsen edusta jos he ovat valinneet päivähoidon niin he yleensä sitä tarvitsevat jos on lastensuojelun tarve niin vain jos lapsi on siellä päivähoidossa se voidaan havaita me olemme taistelleet monta vuotta sen puolesta että myöskin vähemmistöihin kuuluvien lapset alkavat käydä päivähoidossa oecd moittii meitä että meillä on liian vähän lapsia varhaiskasvatuksen piirissä nyt me teemme niin kuin taaksepäin menevää politiikkaa

siksi että naisten määräämä agenda on se joka on vallassa vaan jostain muusta syystä

arvoisa puhemies kyllä tämä on on säästölaki se on se on varmasti ihan totta mutta kyllä tässä on taustalla hallituksen ideologinen halu kurittaa nimenomaan pienituloisia lapsiperheitä ja ajaa äidit pois työelämästä mitään järkeä tämän lain säätämisessä ei nimittäin ole ei työllisyysnäkökulmasta tasa arvon näkökulmasta mutta ei myöskään yhdenvertaisuuden näkökulmasta sosiaali ja terveysministeriön vuonna kaksituhattaneljä teettämä selvitys osoitti että sellaisten lasten osuus joiden vanhemmista toinen on kotona ja ja jotka ovat kokopäivähoidossa oli noin kymmenen prosenttia kaikista kokopäivähoidossa olevista lapsista

hallitus on nyt käytännössä rajaamassa juuri näiden perheiden oikeutta varhaiskasvatukseen ja oletettavaa on että seuraukset näkyvät ja tuntuvat juuri heikoimmassa asemassa olevien perheiden arjessa ja lastensuojelun kuluissa ja minkäänlaisia säästöjä tästä ei tälle yhteiskunnalle tule

arvoisa puhemies

jo useampaan kertaan täällä istuntosalissa harva itse asiassa puolustaa tätä äänekkäästi niin kuin edustaja jarva täällä tekee ja uskon että syystä moni epäröi tämän asian kanssa moni tutkiskelee itseään ja miettii teemmekö tässä oikeaa päätöstä harva uskaltaa hallituksen sisällä vastustaa jo sovittua esitystä osa varmasti toki sitäkin on tehnyt toivon että tästä keskustelusta ja näistä keskusteluista jää tunnejälki joka ainoalle edustajalle sellainen tunnejälki että on ollut tekemässä tätä päätöstä kahdenkymmenen vuoden päästä kun kaivetaan esiin ne puheet joita tänä syksynä on asiasta tässä salissa se tunnejälki on tarpeen on syytä muistaa että on ollut tekemässä tätä päätöstä itse en kannata tätä esitystä ja olen sanonut että olen mielelläni väärässä jos näin käy että ne uhkakuvat joita olemme esille tuoneet eivät toteudu mutta toivon myöskin että vastuun tästä päätöksestä ottavat ne jotka nyt ovat muuttamassa yhteiskuntaamme merkittävästi tämä on siinäkin mielessä vaikea asia että tässä pitäisi pystyä hahmottamaan kokonaisuus myöskin kasautuvat vaikutukset ryhmäkokojen kasvattaminen samanaikaisesti tapahtuva lapsiperheiden köyhyyden lisääntyminen työttömyyden kasvu tasa arvoisuus lasten ja naisten näkökulmasta myös ymmärrettävä hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteet mihin koko yhteiskuntamme rakentuu yhden päätöksen vaikutus on on siten merkittävä täällä on nostettu esimerkiksi että sveitsissä kyllä osataan hoitaa lapsia kotona no kyllä mutta siellä naiset eivät voi käydä töissä koska ei lapsilla ole ruokaa

tästä ennaltaehkäisystä jos me otamme tämmöisen esimerkkiperheen jossa vanhempi on kotona hoitamassa vauvaa ja jonka vanhemman lapsen hoitopäivä nyt jatkossa tämän lainmuutoksen myötä tulee lyhenemään puolipäiväiseksi niin jos tämä kyseinen vanhempi jatkossa jättää hakematta kokopäivähoitopaikkaa siitä huolimatta että väsyttää niin millä tavalla tällainen tilanne tukee ennaltaehkäisyä tässä lähdetään nyt hallituksen edustajien puheenvuoroissa siitä että kaikki sitä tarvitsevat automaattisesti hakevat kokopäivähoitoa ja sitten tämä tarveharkinta hoitaa tämän ennaltaehkäisyn ja ohjaa näitä perheitä eteenpäin mutta asiantuntijoiden kritiikki liittyy juuri siihen että tämä tarveharkinta saattaa nostaa kynnystä hakea hoitopaikkaa jolloin nämä perheet sitä tukea mistään jatkossa sehän se keskeinen kritiikki on tässä tätä tarveharkintaa kohtaan haluan myös todeta vielä kerran että tässä ei ole kyse hyvistä ja huonoista valinnoista tässä ei ole kyse hyvistä ja huonoista vanhemmista tai hoitomuodoista tässä on ainoastaan kyse siitä että säilytetään kaikilla perheillä oikeus itse valita ja päättää ja tehdä jokainen tietää mikä on hänen omalle perheelleen ja omille lapsilleen se kaikista paras ratkaisu

arvoisa puhemies vielä jatkona edustaja anderssonin puheenvuoroon ennen kaikkea jokaisella lapsella olisi myös mahdollisuus tasavertaiseen kohteluun ja ja

on myöskin hieno ajatus että perheet tulevat sinne paikan päälle ja sitten katsotaan läpi läpi heidän elämäntilanteensa ja sen mukaan sitten lapset saavat hoitoa ja perhe saa apua se on se on kauniisti ajateltu jos me mietimme niin tänä päivänä meillä kaksikymmentäviisi prosenttia alaikäisistä lapsista elää perheissä joissa vanhemmilla on joko vaativa päihde tai mielenterveysongelma meillä on paljon lapsia jotka elävät perheissä joissa vanhemmat ovat esimerkiksi kielitaidottomia tai tai maahanmuuttajia nämä ovat lapsia jotka tarvitsevat myöskin varhaiskasvatusta ja mielellään kunnollista varhaiskasvatusta eivät pätkävarhaiskasvatusta ja näiltä lapsilta jotka sitä eniten tarvitsevat tullaan sitä valitettavasti ja surullisella tavalla ottamaan pois haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä kiittää samassa valiokunnassa istuvaa edustaja kososta pidit erittäin hyvän puheenvuoron ymmärrän että tämä on monelle myös siellä päässä hyvin tuskainen päätös ja tuntuu että on tässä tilanteessa jo hyvin paljon ja arvostettavaa että ainakin myönnetään että tässä tehdään iso virhe ja siltä osin ehkä kaikki olemme samalla aaltopituudella ja ymmärrämme mihin suuntaan ollaan viemässä meidän

arvoisa puhemies vaikka tässä käsitellään vain tätä varhaiskasvatuksen osuutta perheiden palveluita tullaan parantamaan myös muilta osin kun vanhempi on väsynyt niin kuin itse olen ollut kahden vauvan kanssa kotona eli jos väsyttää niin silloin ensisijainen apu siihen tilanteeseen on se kotipalvelu joka saadaan kotiin se varhaiskasvatuspalvelu on toinen vaihtoehto kyllä ensisijaisesti minä ainakin ja omat tuttavani kaipaamme sitä kotipalvelua kun ollaan vauvan kanssa kotona sinne kaivataan nimenomaan sen vauvan kanssa kun väsyttää se on se ensisijainen palvelu varhaiskasvatuspalvelu on myös hieno mahdollisuus isompi lapsi voidaan sinne viedä eivät kai nämä poissulje toisiaan sitten tämä sairausosuus jos on sairautta perheessä tämähän on on nimenomaan se syy joka oikeuttaa siihen kokopäiväiseen hoitoon kun näistä tunnejäljistä puhutaan tunteellistetaan tätä keskustelua niin minä uskon että semmoisiakin perheitä tulee tämän päätöksen jälkeen jotka kokevat että olipa hyvä että tuli puhetta näistä perheen muista ongelmista ja saimme apua tässä tarveharkintakeskustelun yhteydessä

arvoisa puhemies edustaja jarvalle pitää sanoa että nyt menee kyllä puurot ja vellit sekaisin olen itse vastannut aikaisemmassa työssäni lapsiperheiden kotipalvelusta ja näiden sosiaaliohjaajien esimiehenä toiminut ja aina kun lähdettiin miettimään perhettä joka tarvitsee apua niin ensisijaisesti tuli aina kevyimmät mahdolliset palvelut ja tukitoimet joista yksi oli päivähoito juuri päivähoito

yritettiin saada paikka päivähoitoon jotta perheen kuormitus vähän helpottuisi sen jälkeen lähdettiin miettimään miten lapsiperheiden kotipalvelu voisi vielä sitten sitten siellä sitä perhettä tukea sen jälkeen mahdollisesti jos sekään ei helpottanut mentiin jo lastensuojelun palveluihin ja muihin mutta kyllä kyllä tämän pitää olla järjestys mutta tämä on vähän hallituksen linja nyttenkin että tavallaan kaikki

kunnioitetaan sitä että tässä salissa on paljon myöskin asiantuntemusta asiaan ja niin ei kannata todellakaan väittää

puhemies keskustan ja kristillisten kansanedustajat ja muut hallituspuolueiden kansanedustajat uskottelevat meille että esimerkiksi mielenterveysongelmaiseen perheeseen syntynyt lapsi voi edelleen saada koska äidillä ja isällä on oikeus hakea sitä moniin sairauksiin erityisesti mielenterveys ja päihdeongelmiin kuuluu kuitenkin halu kieltää oma sairaus paitsi itseltä myös ulkopuolisilta niin pitkälle kuin on mahdollista hinnan maksavat liian usein lapset ja ei teoriassa eikä käytännössä aina mahdollista että varhaiskasvatuksen henkilöstö niin koulutettua kuin se on huomaa tuen tarpeen näin ei ole valitettavasti näin ei ole ihan oikeassa elämässä näin ei ole miten järjestelmä sitten tästedes tunnistaa ajoissa lapsen joka tarvitsisi kokopäiväpaikan jos vanhempi ei osaa tai ei halua sitä hakea tätä hallitus ei ole pohtinut ei ole riittävästi uskaltanut pohtia ja korvaavaa varhaista tukea ole ajateltu eikä tarjota lapsiperheille totuus on se että hallitus leikkaa lapsilta ja lapsiperheiltä mutta ei anna tilalle mitään hallitus uskottelee meille että esimerkiksi maahanmuuttajataustaisella perheellä on mahdollisuus hakea päivähoitopaikkaa joka nyt on tehty harkinnanvaraiseksi mutta miten jos esimerkiksi vanhempien kielitaito ja tieto byrokratian kiemuroista on puutteellista eivätkä he osaa hakea tätä paikkaa miten tälle perheelle silloin tarjotaan kokopäiväpaikkaa ei mitenkään

arvoisa puhemies tässä keskustelussa vaikuttaa tämä sävy siltä että jotenkin ensisijaisesti oltaisiin hakemassa syitä miksi se oikeus rajataan kaksikymmentä tuntiseksi että sen perheen tilannetta katsotaan niin kuin todetaan esityksessä on erittäin matala se kynnys perheet itsekään eivät käytä tätä täyttä hoito oikeutta vaikka heillä olisi oikeus siihen kun he kokevat että lapsi esimerkiksi on liian paljon siellä hoidossa vaikka omaan ikäänsä nähden perheet myös itse katsovat sitä tilannetta ihmettelen kyllä että sillä tavalla maalataan piruja seinille tämän asian kanssa minun mielestäni on hyvä että perheitten kanssa otetaan puheeksi asiat minä toivoisin että tämä nähtäisiin mahdollisuutena kun meidän varhaiskasvatuspuolen ammattilaisille lisätään nimenomaan tätä osaamista koulutuksen kautta ja tämä sosiaalipuoli otetaan tähän vahvemmin mukaan onhan se parempi että näitten vanhempien kanssa tulee puhe siitä miksi heillä on tarvetta saanko puhua siihen oikeuteen onhan parempi että siihen puututaan ja siihen muutakin tukea tarvitaan vielä näitten vauvaperheitten osalta en tiedä onko joissakin kunnissa erilainen priorisointi mutta ainakin meidän kunnassa se ensisijainen on se kotipalvelu ja sille on paljon enemmän kysyntää kuin siihen on sitä tarjontaa resurssipulan vuoksi tällä hetkellä

arvoisa puhemies aamu ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on muun ohella tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne elämän kehitystä ja eettistä kasvua lisäksi sen tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta on syytä kysyä miten maksujen kaksinkertaistaminen palvelee tätä tarkoitusta

maksujen määräytyminen tällöin esitys olisi sisältänyt myös nollamaksuluokan näin kaikki aamu ja iltapäivähoidon tarpeessa olevat lapset olisivat tosiasiallisesti voineet osallistua siihen ja maksut olisivat kaikissa kunnissa samalla tasolla valiokunnan saamissa monissa lausunnoissa tuotiin esiin huoli siitä että maksujen kaksinkertaistaminen johtaisi siihen että toimintaan osallistuisi nykyistä vähemmän lapsia ja muun muassa vanhempien täysiaikainen työelämään osallistuminen vaikeutuisi aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen nosto on osa hallitusohjelmassa kaavailtuja tiukennuksia jotka kohdistuvat lapsiin ja heidän perheisiinsä lapsiperheiden vaikuttavat heikennykset ovat ristiriitaisia muun muassa hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyviin tavoitteisiin nähden lapsiperheisiin kohdistuvia hallitusohjelman mukaisia leikkauksia sekä muita suunnitteilla olevia muutoksia ja uudistuksia tulisi arvioida kokonaisuutena ja erityisesti lapsinäkökulmasta julkisten menojen vähentämiseen tähtäävien yksittäisten muutosten eteenpäinvienti ilman kattavaa kokonaisarviointia voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin hallitusohjelmassa todetut yleiset hyvinvointitavoitteet ovat edellä olevan perusteella ehdotankin että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

hallituksen selvityksessä johon itse olen tutustunut siitä miten tämän hallituksen

todetaan että lapsiperheet eläkeläisten eläkeläisten ohella ovat se väestöryhmä johon tämä leikkauspolitiikka kaikista voimakkaimmin kohdistuu tämä hallituksen esitys aamu ja iltapäivätoiminnan kerhomaksujen korottamisesta on yksi osa tätä kokonaisuutta muita esimerkkejä ovat juuri varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen varhaiskasvatusmaksujen tuleva nosto lapsilisien indeksien poistot ja myöskin pakkolakien vaikutus erityisesti pienituloisten perheiden toimeentuloon on erittäin suuri ongelma että näiden esitysten yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty kunnolla kun täällä salissa käsitellään yksittäisiä lakiesityksiä erikseen ei ole mahdollista saada kunnollista kokonaiskuvaa siitä miten täällä tehtävä politiikka vaikuttaa esimerkiksi lapsiköyhyyteen ja lapsiperheiden eriarvoistumiseen vasemmistoliiton näkökulmasta tässä lakiesityksessä on ainakin neljä suurta ongelmaa ensinnäkin tämä kertakorotus on meidän näkemyksemme mukaan kohtuuton kun kertaheitolla korotetaan enimmäismaksuja kuudestakymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneen euroon ja kahdeksastakymmenestä eurosta sataankuuteenkymmeneen euroon kuukaudessa toinen ongelma tässä on se että tämänkin lakiesityksen seurauksena alueellinen eriarvoisuus tulee kasvamaan eli me emme tiedä miten eri kunnissa sitten käytännössä tullaan näitä kerhomaksujen korotuksia toteuttamaan ja se tulee johtamaan siihen että erityisesti pienituloisten lapsiperheiden palvelut ovat kovin eri tasolla eri kunnissa ja eri puolilla tätä maata

ja on syytä pelätä että maksujen kaksinkertaistaminen saattaa olla muutoksena että jotkut lapset kokonaan sitten jättäytyvät tästä toiminnasta pois neljäs ongelma minun mielestäni tekee tästä lakiesityksestä erityisen harmillisen on se että olisi ollut mahdollista kehittää myöskin muuntyyppisiä vaihtoehtoja tälle maksujärjestelmälle kuin vain näiden maksujen kertakorottaminen kuten hallitus nyt esittää eli vasemmistoliiton näkemys on että ehdottomasti olisi pitänyt selvittää portaittaisen maksujärjestelmän käyttöönottoa vastaavantyyppisellä mallilla kuin mitä on päivähoidossa tällä hetkellä suomessa käytössä näillä perusteluilla kannatan edustaja elorannan esitystä tämän lakiesityksen hylkäämisestä arvoisa

puhemies tämä lakiesitys on taas yksi heikennys pienituloisten asemaan ja erityisesti pienituloisten lasten asemaan aamu ja iltapäivätoiminta on yksi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoista joilla lasten välisiä taustaeroja voidaan tasata ja mahdollisiin ongelmiin puuttua usein huono osaisuus kasautuu ja erityisesti vähävaraisissa perheissä tarve aamu ja iltapäivätoiminnalle on suuri tämä siksikin ettei perheellä välttämättä ole varaa kalliisiin harrastuksiin riskinä on että pienituloisilla perheillä ei ole enää varaa laittaa lapsiaan aamu ja iltapäivätoimintaan esitys tuplaa maksujen suuruuden mikä on merkittävä muutos pienituloisille esityksellä osaltaan rakennetaan lasten luokkayhteiskuntaa lasten mahdollisuus osallistua syrjäytymistä ehkäisevään koulua tukevaan ja yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan voi jäädä riippuvaiseksi vanhempien tuloista näillä näillä sanoilla näillä perusteluilla yhdyn edustaja elorannan tekemään hylkäysesitykseen arvoisa puheenjohtaja tässä edustajat alanko kahiluoto ja andersson käyttäneet loistavat puheenvuorot tästä enkä niitä toista mutta yhdyn tähän edustaja elorannan hylkäysesitykseen totean vain että tämä on erittäin ongelmallinen

monilapsiset perheet aivan varmasti ajautuvat siihen tilanteeseen että heidän lapsensa eivät enää pääse iltapäiväkerhotoiminnan piiriin tämä on kyllä todella yhteiskuntaa kahtia jakava esitys ja tällaisia ei pitäisi enää sivistysvaltiossa ja hyvinvointivaltiossa

arvoisa puhemies tämä on myös säästölaki siinä mielessä että tällä lisätään kuntien mahdollisuuksia näitä palveluja järjestää tämähän on siis kuntapäättäjien täysin päätettävissä oleva asia tässä lisätään ainoastaan tätä maksujen enimmäismäärää tätä kattoa tällä ei tuplata maksuja kuten on on haluttu antaa ymmärtää tällä hetkellähän kunnissa tilanne on epätasa arvoinen nytkään kaikki kunnat eivät tarjoa aamu ja iltapäivätoimintaa siihen ei ole ollut resursseja tällä yritetään sitä mahdollisuutta lisätä jos tätä korotusmahdollisuutta ei tehdä kunnista on tullut selvä viesti siitä mahdollisuus tarjota tätä toimintaa nimenomaan kapenee hallituksen esityksessä nimenomaan tiukennetaan kuntien velvollisuutta jättää maksu perimättä tai antaa näitä maksuhelpotuksia vähävaraisille

yksi näistä monista hallituksen säästölaeista jotka tulevat itse asiassa lisäämään kustannuksia tässä ei saada mitään säästöjä lopulta aikaan on aivan selvää että kun tämä harkinnanvaraisuus jätetään kunnille tätä käytetään haluan kyllä nähdä ne kunnat kaikkien suomen kuntien joukossa jotka tätä eivät käytä niitä ei kyllä montaa ole

puhemies tämä hallituspuolueiden edustajien retoriikka todella mielenkiintoista kun leikataan niin kehitetään ja kun leikataan lisää tai tehdään maksukorotuksia niin se on sitten kuntien valinnanvapauden lisäämistä jotenkin kuntien aseman parantamista nämä teidän hallituksenne tekemät säästöesitykset ovat sen kaltaisia että ne pitkällä aikavälillä tulevat lisäämään kustannuksia muun muassa syrjäytymisen kautta tästä ollaan puhuttu niin tämän päivähoito oikeuden rajaamisen ryhmäkokojen kasvattamisen koulutusleikkausten kuin monien muiden

ovat moninkertaiset lyhyen aikavälin mahdollisiin säästöhyötyihin nähden ja aivan vastaavanlaisesti samantyyppisestä tilanteesta on tässäkin kyse kuten on myös asiakasmaksujen korotuksissa kun puhutaan vaikka poliklinikka tai terveyskeskusmaksujen korottamisesta jos ei mennä näiden palveluiden piiriin ajoissa niin myöhemmin maksetaan sitten korjaavista palveluista paljon kalliimpaa hintaa meidän pitäisi ajatella tässä salissa paitsi näitä lyhyen aikavälin laskennallisia säästöjä jotka eivät siis todennäköisesti edes tule toteutumaan ja meidän pitäisi ennen kaikkea pyrkiä ja pystyä näkemään pitkän aikavälin pitkän aikavälin mahdolliset hyödyt tai mahdolliset haitat todella toivon että nyt emme toista niitä virheitä mitä esimerkiksi yhdeksänkymmentä luvulla tehtiin kun leikattiin lapsilta ja nuorilta

arvoisa puhemies juuri näin on varmaan helppoa sanoa että annamme kunnille vapautta kun tosiasia on se että asetamme kunnat hyvin epätasa arvoiseen asemaan kunnat jotka valmiiksi kamppailevat kylläkin hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa asetamme vieläkin vaikeampaan tilanteeseen ja sitä kautta myös lapset ja ja lapsiperheet erittäin epätasa epätasa arvoiseen asemaan tosiaankin

tosin niitä on vuosia sitten korotettu se on ihan totta tämmöinen kertaluontoinen ja kertaheitolla tuplaaminen on on täysin kohtuutonta jollekin perheelle se saattaa olla etelänmatka mutta toiselle perheelle se on vuokranmaksun paikka ja nämä ovat isoja summia näille perheille iltapäiväkerhotoiminnan

puhemies edellinen puhuja tässä hyvin sanoikin tästä että todellakin on vuosia siitä edellisestä korotuksesta on ikävää että joudutaan tekemään tähän maksukattoon tällainen korotus mutta edelleenkin korjaisin edellistä puhujaa myös siinä että ei pidä puhua maksujen tuplaamisesta koska siitä ei ole kysymys kuntapäättäjät tekevät sen päätöksen on hienoa jos semmoinen kuntatilanne ja taloustilanne on että tämmöistä ei tarvitse tehdä mutta myös vanhemmilta on tullut pyyntöjä siitä kun heidän kunnassaan ei tällä hetkellä järjestetä näitä palveluita sen takia kun siihen ei ole resursseja

arvoisa puhemies juuri tässä nyt äsken todistettiin se että kun on kuntia joissa eivät rahat riitä

pitäisi tehdä työtä sen eteen että kunnat olisivat yhdenvertaisessa asemassa keskenään nyt tehdään työtä sen eteen että se kuilu jos tässä nyt on vaikka kolmihenkinen perhe ja ajatellaan mikä on se mahdollisuus minkä tämä laki antaa niin heidän nettomenonsa kasvavat kaksisataaneljäkymmentä euroa kuukaudessa mikä tarkoittaa viidensadan euron palkankorotusta jotta he pystyisivät selviämään tästä uudesta maksusta jokainen ymmärtää että tässä on meillä isoja ongelmia

arvoisa puhemies vielä siitä mistä ollaan tänään täällä päättämässä jos me nyt olemme eduskunnassa päättämässä lakimuutoksesta joka mahdollistaa näiden kerhomaksujen tuplaamisen niin kyllä me silloin voimme puhua kerhomaksujen tuplaamisesta koska se on se minkä tämä lakimuutos tulee mahdollistamaan jos kunnat näin se on juuri se juuri se aihe mistä tänään täällä pitäisi käydä keskustelua sitten mitä liittyy palveluiden saatavuuden parantamiseen ja ja siihen tuleeko tämä laki johtamaan siihen en tiedä koska käytännössähän tässä ollaan nyt siirtämässä tätä rahoitusvastuuta perheille sitähän tämä tulee tarkoittamaan kaikilla perheillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia sitä kantaa ja siihen osallistua tätä kautta jolloin se tosiaankin johtaa siihen että perheiden eriarvoisuus kasvaa joillakin on taloudellisia mahdollisuuksia laittaa lapset aamu ja iltapäivätoimintaan ja toisilla ei

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys jatkaa systemaattisesti linjakkaasti sitä linjaa mitä hallitus toteuttaa elikkä jakaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä kunnassa lapsi asuu ja riippuen siitä mikä on vanhempien taloudellinen tilanne ja mahdollinen kyky osallistua tässä tapauksessa kerhomaksujen maksuun siinä mielessä on todella harmillista että että nyt sitten kuten täällä on todettu riippuen siitä missä kunnassa lapsi asuu hän joko saa tätä aamu ja iltapäiväkerhoa on sitä tarjolla tai ei tai sitten yksinkertaisesti nämä eri kerhojen toimijat asettavat sellaisia maksuluokkia että kaikki lapset eivät pysty niihin osallistumaan tästä syystä vähintä mitä olisi pitänyt tehdä on se että että oltaisiin tehty portaittainen maksuluokkaesitys joka olisi turvannut sen että taloudellisesta tilanteesta riippumatta olisi olisi mahdollistettu tämä päiväkerhotoiminta jos kunta sitä järjestää

arvoisa herra puhemies näistä kuntatalouden asioista viime kaudella vuositasolla kunnilta leikattiin noin miljardia euroa tällä kaudella on todella muutos tähän asiaan eli hallituksen päätökset ovat ensimmäistä kertaa kuntataloutta vahvistavia euromäärältään noin kolmesataa miljoonaa euroa mutta se on ihan selvää että ilman ilman sitä että suomessa vahvasti työllistytään ja työpaikkoja rupeaa syntymään lisää

vielä kommentteja liittyen tähän edustaja kososen esille nostamaan seikkaan että tässä ollaan myös tiukentamassa tätä velvollisuutta vapauttaa kokonaan mikäli perheen pienituloisuus sitä edellyttää minä pahoin pelkään että tämä lakiesitys tulee iskemään kaikista kovimmin pienituloisiin palkansaajaperheisiin joissa on monta lasta ja jotka eivät välttämättä kuulu perheiden joukkoon jotka tulevat hyötymään tästä maksuvapautuksesta kokonaan vaan joihin tulevat kohdistumaan myöskin nämä palkanalennukset myöskin nämä varhaiskasvatuksen maksujen korotukset myöskin kaikki lapsilisien indeksien poistot ynnä muut säästöpäätökset mitä tämä hallitus on tekemässä näiden perheiden kohdalla tämä maksujen korotus mikäli se toteutetaan näin suurena saattaa muodostua niin niin isoksi lisämenoksi että yksinkertaisesti vain jätetään lähettämättä lapsia näihin näihin kerhoihin jatkossa

arvoisa arvoisa herra puhemies olen ihan samaa mieltä siitä että tässä laissa myös haasteita piisaa säästölaki kun on toivon todella että tehdään ja se myös tullaan tekemään lapsiasiain kokonaisarvio ja jaan sen huolen edustaja anderssonin kanssa että juuri nämä pienituloiset palkansaajat nämä perheet saattavat olla tässä niin sanotusti vaaran vyöhykkeellä mutta toivon että sitten kunnissa näitä ihmisiä osataan kohdella juuri oikealla tavalla
arvoisa

on lausunut tässä esityksessähän nimenomaan korostetaan sitä että tiukennetaan tätä velvollisuutta jättää maksu perimättä perheeltä kokonaan tai myös alentaa sitä jos perheen tilanne sitä vaatii että että nimenomaan mahdollistetaan se lasten osallistuminen siihen aamupäivä tai iltapäivähoitoon jos sitä kunta järjestää ja voi järjestää tätä mahdollisuutta me tässä nimenomaan parannamme myös tämä porrastaminen on on erittäin hyvä ajatus sitä voidaan jatkaa ja nimenomaan sitten jatkossa myös yhdistää tämä päivähoitomaksuihin että ne voitaisiin hoitaa saman järjestelmän kautta tämä toisi myös tietynlaisia säästöjä

arvoisa puhemies

käydä keskustelua korkeakoulujen edustajien kanssa tästä aiheesta sekä siitä minkälaisia kehittämistarpeita kentällä nähdään että on olemassa erityisesti kolme asiaa on noussut näissä keskusteluissa esille joihin itse olen kiinnittänyt huomiota ensimmäinen on monen kentällä toimivan esittämä tarve pitkäaikaiselle ja pitkäjänteiselle koulutuspoliittiselle visiolle ja strategialle jonka laadintaan kenttätasolla olisi mahdollista osallistua tämän hallituksen lakiesityksen myötä hallitus on kuitenkin luopumassa koulutuksen kehittämissuunnitelmista pitää paikkansa että korkeakoulut ovat esittäneet tätä nykykäytäntöä eli näitä nykyisiä koulutuksen kehittämissuunnitelmia kohtaan kritiikkiä siitä että ne ovat olleet liian yksityiskohtaisia samalla moni korkeakoulu on näissä asiantuntijalausunnoissaan toivonut nimenomaan pitkäjänteisempää suunnittelua ja tämmöistä pitkäjänteisempää koulutuspoliittista strategiaa suomeen sen sijaan että hallitus olisi pohtinut keinoja kehittää nykyisiä koulutuspoliittisia kehittämissuunnitelmia on hallitus nyt siis sen sijaan lopettamassa tätä käytäntöä kokonaan ja tarjoaa tilalle ohjausvälineeksi

tämä tarkoittaa vasemmistoliiton näkemyksen mukaan että koulutuspoliittinen suunnittelu ja myöskin koulutuspolitiikan ohjaus jatkossa tekemään vielä lyhytjänteisemmällä tavalla tätä me emme pidä toivottavana kehityssuuntana toinen esille noussut seikka näissä keskusteluissa on on ollut tarve riittävälle rahoitukselle ja myöskin työrauhalle korkeakouluissa jatkuva säästöpaine ja ja isot leikkaukset eivät mahdollista tutkimukseen ja opetukseen keskittymistä tätä on tänään käsitelty useissa puheenvuoroissa talousarvion yhteydessä kolmas esille noussut seikka on kansainvälisyys ja siihen panostaminen korkeakoulujen kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö on erittäin keskeistä myös suomalaisen tutkimuksen ja tieteen laadun näkökulmasta tätä hallituksen lakiesitystä on perusteltu suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisyyden lisäämisellä minun nähdäkseni tämä perustelu on paikkansapitämätön sekä lausunnonantajat omissa puheenvuoroissaan ja kommenteissaan näkemyksissään tästä

että kokemukset muista pohjoismaista osoittavat että lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenee merkittävästi sama on siis odotettavissa myös suomessa tästä syystä muun muassa opiskelijajärjestöt sekä tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto ovat ilmoittaneet vastustavansa lukukausimaksujen vakinaistamista arvoisa puhemies vasemmistoliitolle maksuton koulutus on aivan keskeinen yhteiskunnallinen periaate vaikka lukukausimaksujen puolustajat vakuuttavat että tämä ei tule johtamaan siihen että suomalaisilta opiskelijoilta jossain vaiheessa tulevaisuudessa aletaan perimään maksuja ei tällaisille lupauksille ole tietenkään mitään takeita tai tästä minkääntyyppistä varmuutta tulevaisuuden osalta tässä on siis kyse periaatteellisesti todella isosta askeleesta maksullisen koulutuksen suuntaan sitä me emme voi hyväksyä ja siksi esitän tämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies istuvan hallituksen ja korkeakoulupolitiikka on on todellakin pöyristyttävää en olisi uskonut että tulen koskaan oman elämäni aikana tällaista tuhoa näkemään mitä poliitikot tekevät suhteessa yliopistoihin on pöyristyttävää että että hallitus leikkaa leikkaa yliopistoilta niin paljon että suomalaiset tutkijat eivät enää koe mielekkääksi jäädä suomeen suomalaisiin yliopistoihin töihin vaan on havaittavissa aivovuoto ulkomaille niin tutkijat professorit kuin jatko opiskelijat lähtevät sankoin joukoin joukoin pois suomesta koska eivät näe mielekkääksi jäädä vähäisillä resursseilla ja heikoilla tulevaisuudennäkymillä tänne töihin tämä on on erittäin erittäin valitettavaa surullista ja lyhytnäköistä tällä tavalla suomi ei varmista itselleen hyvinvointia tulevaisuudessa tällä tavalla viedään edellytykset ylläpitää sivistysyliopistoa ja tällä tavalla viedään pohja siltä että että yliopistoissa voitaisiin tehdä kunnollista perustutkimusta ja voitaisiin panostaa riittävästi opiskelijoiden ohjaamiseen

erittäin lämpimästi vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä lukukausimaksujen käyttöönottoa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei edes yliopistoissa ja korkeakouluissa ei millään asteella esitys murentaa maksuttoman koulutuksen joka on suomalaisen koulutusjärjestelmän ja tasa arvoisuuden keskeinen kulmakivi maksuton koulutus on yksi keskeisiä syitä miksi kansainväliset opiskelijat ylipäätään tulevat suomeen muissa maissa joissa lukukausimaksut on otettu käyttöön kansainvälisten opiskelijoiden määrä on romahtanut esitys siis käytännössä heikentää merkittävästi suomalaisen koulutuksen kansainvälisyyttä maksuton koulutus varmistaa sen että suomeen tulee pätevimmät opiskelijat eikä vain ne joilla on varaa kansainväliset opiskelijat ovat hyvä investointi cimon ja vattin mukaan opiskelijasta joka jää suomeen voi saada jopa kahdensadantuhannen euron nettohyödyn tämän elinkaaren aikana opiskelijat tuovat myös opiskeluaikanaan tuloja suomeen kuluttavat maksavat veroja ja niin poispäin tämä hyöty on suurempi kuin heidän koulutuksensa hinta suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia tänne opiskelemaan tulleet ovat halvin tapa saada näitä osaajia suomeen heidän kalliit lapsuusvuotensa on vietetty muualla ja jos opiskelun aikana panostetaan kotoutumiseen ja opiskelijat voivat jäädä suomeen töihin he ovat juuri sitä osaajajoukkoa jota me tarvitsemme maksujen sijaan on tärkeää panostaa kansainvälisten opiskelijoiden kielikoulutukseen ja työnsaantimahdollisuuksiin eli kannatan lämpimästi edustaja anderssonin esittämää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies hallituksen korkeakoulupolitiikka kuten hallituksen muukin koulutuspolitiikka todella

itsekin olen siitä useita puheenvuoroja pitänyt niin nyt keskityn vain yhteen asiaan eli näihin lukuvuosimaksuihin mitä hallitus esittää itse suhtaudun hyvin kriittisesti hallituksen kaavailemiin lukuvuosimaksuihin eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja perustelen seuraavaksi lyhyesti miksi näin on ensinnäkin lukukausimaksut vaikeuttavat yliopistojen kansainvälistymistä esimerkit muista pohjoismaista kertovat että lukukausimaksuilla on kielteinen vaikutus ulkomaisten opiskelijoiden määriin esimerkiksi ruotsissa ja tanskassa ulkomaisten opiskelijoiden määrä on romahtanut lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen muun muassa

liisa laakso on suhtautunut kriittisesti eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin juuri kansainvälistymisen näkökulmasta aamulehden haastattelussa hän toteaa seuraavaa ilmaisuus on ollut suomalaisten suomalaisten yliopistojen valtti maksut voivat ainakin lyhyellä tähtäyksellä vaikuttaa yliopistojen kansainvälisyyteen siis toimia juuri päinvastoin kuin mitä me olemme pitkään tavoitelleet toiseksi kun opiskelijamäärät eivät lisäänny eivätkä todennäköisesti pysy edes samana kuin nyt vaan vähenevät eivät yliopistojen resurssit myöskään kasva maksuihin liittyvä apurahajärjestelmä joka sinänsä on hyvä mikäli lukukausimaksut toteutuvat tulee lisäämään hallinnollista työtä ja kustannuksia näin ollen lukukausimaksuista kerättävät varat kiertävät pois korkeakouluilta toista kautta

ja vattin julkaiseman esiselvityksen mukaan kansainväliset opiskelijat tuovat maahan selkeää kansantaloudellista hyötyä niin opiskeluaikana kuin sen jälkeen osa jää ja työllistyy suomeen tämä edesauttaa maamme kansainvälistymistä ja laajentaa osaamispohjaamme

mitä tässä on tämän lakiesityksen myötä käyty tänä syksynä viimeisenä maksuton koulutus on yksi suomen keskeisistä vahvuuksista ja hyvinvointivaltion peruspilareista sillä on myös suuri merkitys ihmisten välisen tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä me olemme pitkään rakentaneet suomea ja hyvinvointivaltiota universalismin pohjalle olemme halunneet ajatella näin että kun yhdessä rahoitamme niin yhdessä voimme kaikki saada tämä minun mielestäni tämänkin esityksen myötä nyt on vaarantumassa itse toivon vilpittömästi että me haluamme myös tulevaisuudessa pitää maksuttomasta koulutuksesta kiinni on sitten kyse eu ja eta maiden ulkopuolisista opiskelijoista tai lopulta myös suomalaisista opiskelijoista minä haluan tulevaisuudessa suomen jossa jokainen meistä on tasa arvoinen yhdenvertainen ja ja jokainen voi valita koulutuspolkunsa riippumatta siitä mikä se oman kukkaron paksuus on ja näen suuria riskitekijöitä tämän lakiesityksen osalta että tulevaisuudessa tämä kehitys tulee olemaan juuri päinvastainen kuin mikä se tähän asti on ollut

arvoisa puhemies

on hallituksen linja juuri tältä osin että koulutuspoliittinen ohjelma puuttuu kokonaan sen tavoitteista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma niin kuin näissä perusteluteksteissä todetaan tätä pidämme tämän lain osalta ehkä kaikista merkittävimpänä puutteena emme näe niinkään ongelmaksi sitä että tällaista maksua aletaan ulkomaalaisilta opiskelijoilta periä

se avaa uusia etenkin sitä kautta että yliopistot sitten saavat tästä maksutulosta osuuden itselleen monissa pohjoismaissa kun tätä on tehty lähdetty viemään eteenpäin ensin se on vaikuttanut negatiivisesti ja myöhemmin

ihmettelen tätä keskustelua opposition osalta että kun me olemme joutuneet näitä jäädytyksiä tekemään myös valtion toiseksi suurimmalle talouden talouden sektorille eli koulutukseen niin me pyrkisimme nyt estämään sen mitä korkeakoulut hyvin laajasti lähes yksimielisesti ja myös rehtorit ovat itse toivoneet

nimenomaan eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille me olemme viimeisimpiä maita joilla ei ole maksuja näiden näiden opiskelijoitten suhteen ja niin kuin me tiedämme tämähän on ulkomailla hyvinkin merkittävä tekijä se että myös hinta kertoo tietynlaisesta laadusta emme kai me halua ilmaisuudella halvalla hinnalla kilpailla niin kuin puhutaan työmarkkinoista emme kai me hinnalla kilpaile vaan laadulla ja nimenomaan kun me myymme näitä tutkintoja joita nimenomaan toivotaan ulkomailla ja myös tilauskoulutuksen mahdollisuuksia halutaan lisätä

edelleen jatkossa

puhemies ensinnäkin tästä kilpailuasetelmasta tämän lakiesityksen myötä kun lukukausimaksuja otetaan käyttöön sehän tarkoittaa että silloin me lähdemme hinnalla kilpailemaan jatkossa ulkomaalaiset opiskelijat tulevat varmasti punnitsemaan tarkkaan ja vertailemaan tulevatko maksullisen koulutuksen maista suomeen vai johonkin toiseen maksullisen koulutuksen maahan sitten mitä tulee edustaja rydmanin kommentteihin

tällä hetkellä suomessa on ollut tilanne se että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat todennäköisemmin jäävät tänne töihin kuin eu ja eta alueen sisältä tulevat ja ainakin muissa pohjoismaissa sen jälkeen kun lukukausimaksuja on otettu käyttöön kehitys on ollut se että eu ja eta maiden sisältä tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on kasvanut ja eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on on vähentynyt eli todennäköisesti tämä johtaa siihen että juuri se ulkomaalaisten opiskelijoiden

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan todeta tässä että lukukausimaksu ei estä eikä koulutuksen kansainvälistä myyntiä että näitä on turha sillä tavalla yhdistää toisaalta lukukausimaksu ei myöskään paranna välttämättä koulutuksen laatua on arvioitu että nämä lukukausimaksut jotka tulevat ovat noin kaksi miljoonaa euroa mikä siitä on olemassa oleva tuotto ja samanaikaisesti hallitus kuitenkin tekee valtavan isoja koulutussäästöjä elikkä tällä kahdella miljoonalla ei kyllä sitä koulutusta paranneta kun hallitus tekee

on on suurena pelkona ainakin henkilökohtaisesti se että tämä tulee olemaan myös eräänlainen portti ja avaus siihen että tulevaisuudessa keskustellaan myös suomalaisten opiskelijoitten lukukausimaksusta aivan kuten täällä edustaja marin totesi ja totesin myös kelan valtuutettujen kokouksessa kun siellä keskusteltiin jo perustulokokeilun yhteydessä mahdollisista lukukausimaksuista suomalaisille opiskelijoille

eu ja eta maiden ulkopuolisten

maksuvelvollisuus on siinä siinä mielessä hyvä että että se asettaa yhtäläiseen asemaan kaikki korkeakoulut eli tämä tuhatviisisataa euroa joka on ajateltu alarajaksi sitten estää tietynlaista hintakilpailua tässä on puhuttu ruotsin ja tanskan malleista siellä taas nämä lukukausimaksut ovat huomattavasti suuremmat kuin suomella tulee luultavasti olemaan eli eli tavallaan siinä siinä taas on vähän huono verrata kuinka suomessa tulee käymään mutta kuten tässä on jo todettu luultavasti suomessakin aluksi voivat nämä opiskelijat vähentyä mutta sen jälkeen tilanne tasoittuu tässä on minusta tärkeää se että nämä tuotot jäävät korkeakoululle ja sitten erittäin tärkeä on tämä apurahajärjestelmä joka on osana osana tätä lakia

tässä laissa on myös tämän tilauskoulutuksen tilauskoulutuksen parantaminen johon edustaja kiljunenkin tuossa jo viittasi eli uudistuksen myötä korkeakoulun ei enää tarvitse vastata siitä periikö tilaaja koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta oman lainsäädäntönsä tai käytäntönsä mukaisia maksuja ja ja tätä on pidetty erittäin hyvänä

tässä keskustelussa on tosiaan jäänyt vähälle osalle se mitä muuta tähän esitykseen sisältyy nimenomaan tämä apuraha ja stipendijärjestelmä se että turvataan vähävaraisten opiskelijoiden mahdollisuus koulutukseen jatkossakin me myös tarvitsemme tarvitsemme näitä osaajia sitä että he nimenomaan jäävät suomeen jatkossa enemmän nythän nämä opiskelijat eivät jää riittävästi heidän osuutensa on liian pieni esityksessä on hyvää nimenomaan se että suomeen jäämiseen kannustetaan mallilla jossa opiskelija saa lukukausimaksunsa takaisin esimerkiksi verotuksessa se mikä on myös erittäin tärkeää on se että kaikki puolueet täällä todistavat nimenomaan tästä

suomalaisille tarjotusta korkeakoulutuksesta että se on jatkossakin maksutonta myös keskustan linja tulee olemaan se se on nyt ja se on jatkossa tämä linja että sen on suomalaisille oltava maksutonta jatkossakin

arvoisa puhemies tähän edustaja rydmanin puheenvuoroon hän käytti puheenvuoron siitä näkökulmasta että meidän ei pidä olla hyväuskoisia siinä että sitten tänne tullaan tämän maksuttoman koulutuksen perässä haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että suomella on kuitenkin aika kunnianhimoisia pyrkimyksiä kansainvälistymisen suhteen

ja työllistyvät tämä myös edesauttaa näitä meidän kansainvälistymispyrkimyksiämme nyt nämä lukukausimaksut joita kaavaillaan tulevat todennäköisesti johtamaan tilanteeseen että kansainvälisiä opiskelijoita saapuu suomeen entistä vähemmän kuten esimerkit esimerkiksi muista pohjoismaista osoittavat näin sitten toimitaan näitä meidän omia pyrkimyksiämme

vaikka istunkin täällä takana kauniiden naisten suojaamana ja pauloissa niin rohkenen tässä kuitenkin todeta että lukukausimaksu on kansainvälistä todellisuutta joka kuuluu myös suomeen koulutusvienti vaatii myös kansallista yhteistyötä ja siinä mielessä olen hieman huolissani kun suomessakin useat pienetkin kaupungit jopa kunnat välttävät ehkä sitä yhteistyötä vietäisiin yhdessä yhteisesti ja koordinoitaisiin vientiä kansainväliseen toimintaan mutta oikeastaan syy miksi pyysin puheenvuoron on se että haluan tuoda yhden näkökulman tähän yliopistomaailmaan ja innovaatiomaailmaan josta olen huolissani kysymys on siitä että meillä suomessa tapahtuu paljon myös teollisuusvakoilua ja se on sellainen asia että kun me teemme tuotekehitystä luomme innovaatioita patentteja se on usein tapahtunut yliopistomaailman elinkeinoelämän ja yritysmaailman välissä ja silloin tietojen suojaaminen ei aina ole helppoa uskallan väittää että tässäkin asiassa maailma on muuttunut sitä tehdään hyvin systemaattisesti emmekä voi olla sinisilmäisiä sellaista kohdistuisi suomeen tähänkin liittyen meidän pitää tulla kansainväliselle tasolle ja tähän liittyen myös maailmalta meillä on hyviä esimerkkejä että hyvin tuotteistetut koulutuspalvelut ja niiden kaupallistaminen on edesauttanut myös sitä että me tiedämme ketä kuka miten ja miksi suomessa

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on tosiaankin yksi näitä hallituksen

yliopistot eivät mitenkään tästä tilanteesta selviä nämä leikkaukset ovat isompia kuin ikinä suomen itsenäisyyden aikana ja yliopistot joutuvat irtisanomaan niin paljon väkeä että se tarkoittaa että kokonaisista tutkimusaloista joudutaan luopumaan yksittäiset oppiaineet joutuvat yhdistymään toisiinsa ja tällä tavalla menetetään sellaista osaamista yliopistoilta jota ei koskaan koskaan tulla saamaan takaisin nyt puhutaan pienistä oppiaineista joissa on vain muutama henkilö töissä ja nämä edustavat sitä osaamispääomaa sitä sivistystä ja ja sitä tutkimuksellista pääomaa jonka varassa nämä oppiaineet käytännössä ovat ja kun nämä henkilöt irtisanotaan kun näitä oppiaineita ei enää itsenäisinä ole niin todellakin nakerretaan sivistysyliopiston perustaa tavalla joka on peruuttamaton tämä lakiesitys on suora lisäleikkaus kahdelle yliopistolle ja osa hallituksen valtavia koulutusleikkauksia tällä korvauksella puhutaan siis apteekkikorvauksesta on kompensoitu yhteisövero ja apteekkimaksu joita nämä yliopistot maksavat siksi että niillä on apteekkitoimintaa eli yliopiston apteekki valtaosa leikkauksista kohdistuu helsingin yliopistoon ja suuruusluokka on kuin pienehkön tiedekunnan koko vuoden budjetti apteekkimaksu on osa näiden yliopistojen perusrahoitusta ja siitä on säädetty yliopistolaissa maksun poistamisen voi nähdä liittyvän myös yliopiston itsehallintoon josta on säädetty yliopistolaissa maksut on viimeksi vahvistettu nykyistä yliopistolakia tehtäessä vuonna kaksituhattayhdeksän jolloin hallitus kokoomuksen johdolla kokoomuksen opetusministerin johdolla lupasi että että yliopiston itsenäisyyteen ei kajota sillä tavalla että lakkautettaisiin kokonaisia oppiaineita nyt näin käytännössä tehdään kun yliopistojen perusrahoitusta muutenkin leikataan viisikymmentä miljoonaa euroa per vuosi koko hallituskauden ajan ja yliopistoindeksi on jäissä muodostuvat leikkaukset yhteensä kohtuuttomiksi näillä perusteilla kannatan edustaja anderssonin tekemää hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies ensinnä haluan kannattaa edustaja anderssonin hylkäysesitystä tässä säästölaissa toistuu kuin mallina tämän hallituksen sellainen erikoisuus joka varmasti tulee jäämään poliittiseen historiaan että lähes jokaisesta laista puuttuu vaikutustenarvioinnit tämä on erittäin merkittävä asia joka tarkoittaa sitä että lainsäädäntö laadullisesti heikkenee koko tämän hallituskauden ja olen ihan vakuuttunut siitä että tulevina vuosina joudumme paljon paikkaamaan näitä esityksiä olisikin hyvä jos hallitus voisi nöyrästi katsoa näitä esityksiä niin kuin tässäkin esityksessä me näemme perustuslakivaliokunnan kannanoton joka toteaa pitää erittäin moitittavana lähes sitä että vaikutuksenarviointia ei ole tehty ja edellyttää että seurataan hyvin huolella mitä tästä laista seuraa mielestäni ei tulisi tästä talosta päästää ulos tällaista lainsäädäntöä joka sitten aiheuttaa sellaisen kierteen että jatkossa meillä on paljon korjattavia lakeja koska niiden ei ole tehty mitä tulee itse talouteen niin niin tämä tämä linja että hallitus leikkaa tällaisella voimalla tutkimuksesta koulutuksesta ja koko tiedeyhteisöltä ja ottaa ikään kuin rahat pois ja sitten toisella kädellä antaa sitä rahaa takaisin on myös erittäin mielenkiintoinen valinta aivan kuin hallitus ei luottaisi siihen että yliopistot itse tietävät minkälaista tutkimusta heidän tulee tehdä vaan nyt hallitus alkaa yliopistojen puolesta päättää miten heidän tulee toimia tämä on erikoinen ratkaisu tällaista ei ole koskaan

edustaja nasmyar
arvoisa puhemies joo tässä vaiheessa iltaa saadaan olla väsyneitä

ehdottomasti olen olen tämän hylkyehdotuksen kannalla apteekkimaksujen poistaminen tosiaankin kahdelta yliopistolta helsingin yliopistolta sekä itä suomen jotka ovat pärjänneet erittäin hyvin on ilman muuta poistamista opetuksesta ja ja tutkimuksesta ja on myös osana tätä massiivista leikkausta joka joka yliopistoihin on muutenkin jo kohdistunut nämä apteekkimaksuthan eivät ole olleet mitään piilotukia vaan osa sitä vakinaista työtä mitä yliopistot ovat tarvinneet työnsä ja tutkimuksensa rahoittamiseen sekä sen parantamiseen että että sen kohentamiseen meillähän omassa mietinnössä otettiin kyllä vakavasti kantaa siihen että tällä on ikäviä seurauksia mutta tässä vaiheessa ei riitä se että me puhumme ikävistä seurauksista koska käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi helsingin yliopistolle jo tällä hetkellä

se mikä tietenkin tekee tästä säästöstä hyvin valitettavan on se että tämä on osa kaikkea muutakin säästöä eli tämä ei ole se ainoa säästö mikä näitä kahta yliopistoa nyt kohtaa on täysin järjenvastaista puhua täällä vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista että ehkä kenties katsomme tilannetta silloin kuten aikaisemmin sanoin yliopistot joutuvat näistä irtisanomisista päättämään he joutuvat ensi vuoden budjetistaan päättämään se joudutaan päättämään nyt jotta se toteutuu ensi vuoden puolella me saimme hyvin kriittisen tiedotteen esimerkiksi helsingin yliopistolta viime viikolla he olivat todella pettyneitä tähän päätökseen ja juuri siihen että että

tämä asettaa heidät aivan kohtuuttomaan asemaan ja se ei auta sitä tilannetta jos kaksituhattaseitsemäntoista kenties tämä asia muuttuu vaan nämä päätökset yliopiston kannalta asettuvat voimaan valitettavasti jo ensi vuoden puolella ylipäänsä näissä hallituksen monissa muissakin esityksissä tämä etupainotteisuus on on ollut hyvin käsittämätöntä vaikka päätökset tulisivatkin muissa asioissa myöhemmin niin niin leikkausten kohdalla ne aloitetaan jo etukäteen ja tässä kohtihan se on hyvin hyvin selvää ja valitettavaa

arvoisa herra puhemies esitys heikentää pienituloisten perheiden arkea ja eriarvoistaa lapsia tämä on on suora linja hallituksen muihin lapsiperheisiin kohdistuviin palveluihin ja lakiesityksiin tämän lakiesityksen asiantuntija arvioiden mukaan lapsilisäindeksin poistaminen heikentää lapsiperheiden toimeentuloa ja siten vaarantaa lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla

syventää vanhempien taloudelliseen asemaan perustuvaa lasten eriarvoisuutta sosiaaliturvalla on merkittävä rooli etenkin pikkulapsiperheiden arjessa ja käytettävissä olevien tulojen niukkuus vaikuttaa monella tavalla lasten päivittäiseen elämään ja mahdollisuuksiin kuulua ryhmään eri tutkimusten mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien koulutuksen sosioekonomisen aseman taloudellisen tilanteen mukaan perheen varattomuus kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin ja johtaa ulkopuolisuuden kokemuksiin köyhyys myös rajoittaa lasten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia niin koulussa harrastuksissa kuin myös lähiympäristössä perheisiin kohdistuu tällä hetkellä samanaikaisesti useita eri toimia säästöjä ja palveluheikennyksiä

on jäänyt täysin tekemättä tästä syystä esitämme että hallitus tekee kokonaisarvioinnin lapsiperheisiin kohdistuvien säästöpäätösten vaikutuksista hallituksen ei tule ennen tätä arviointia tehdä pysyviä muutoksia lapsiperheiden etuuksiin tästä syystä esitämme että hallitus luopuu aikeistaan poistaa lapsilisä indeksistä sekä estääkseen negatiivisen indeksitarkistuksen vuonna kaksituhattakuusitoista jäädyttää indeksin aiemmalle tasolleen ensi vuodeksi edellytämme myös että hallitus tekee esimerkiksi osana lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta laajemman suunnitelman siitä miten lapsiperheiden asemaa voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita kehittämällä esimerkiksi arvioida lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen sekä mahdollisuus korottaa vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat työmarkkinatuen tasolle arvoisa herra puhemies tästä syystä teen lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus tekee kokonaisarvioinnin lapsiperheisiin kohdistuvien politiikkatoimiensa vaikutuksista sekä valmistelee suunnitelman siitä miten lapsiperheiden asemaa voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita kehittämällä

arvoisa herra puhemies tässä on jälleen yksi säästölaki jolla arvioidaan syntyvän merkittäviä säästöjä mutta jälleen sieltä kaikista huolestuttavimmasta osasta eli lapsiperheiltä pitkällä juoksulla tämä indeksisidonnaisuuden poistaminen tarkoittaa sitä että kun jossakin vaiheessa jälleen suomen kansantalous nousee niin kuin hallitus itsekin uskoo näillä lapsiperheillä se ei tarkoita minkäänlaista korotusta heidän arkeensa ja elämäänsä kannatamme myös tätä lausumaehdotusta

arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemää lausumaehdotusta haluan sanoa lyhyesti vain sen että paitsi että hallituksen pitäisi arvioida nämä lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset myös ylipäätänsä yhteiskunnan heikompiin kohdistuvat leikkaukset pitäisi arvioida koska kuten me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet hyvin tiedämme

puhemies tässä lapsilisäkeskustelussa on hyvä muistaa se että lapsilisä ei olisi noussut joka tapauksessa ainakaan tulevana vuonna ja luultavasti ei myöskään tulevina vuosina koska kansaneläkeindeksi on miinusmerkkinen se että lapsilisää leikattiin rajusti viime kaudella tuskin on unohtunut mutta nyt lapsilisä pysyy edes samalla tasolla seuraavana vuonna

lapsiperheisiin kohdistuvien päätösten kokonaisarviointi on on sinänsä kannatettavaa ei pitäisi puhua pelkästään leikkausten tuomista vaikutuksista vaan nimenomaan myös niistä hyvistä asioista mitä hallitus tekee lapsiperheisiin liittyen erityisesti pieni ja keskituloisten osalta joitten verotusta tullaan keventämään

arvoisa herra puhemies juuri tästä halusin vielä sanoa että tässä on on nyt erikoinen tilanne kun ajetaan

piiriin lapsiperheet jotka eivät siellä aikaisemmin ole olleet tämä on niin huolestuttava suuntaus että tällaista kehityskulkua ei pitäisi olla itse luomassa silloin aikanaan kun espoon kaupungin vuokrataloyhtiössä päätettiin korottaa vuokria perusteluna ja oikeutuksena käytettiin sitä että no voivathan he sitten hakea sen puuttuvan osan ja valtava ryhmä ihmisiä ajettiin toimeentulotuen piiriin tällainen ei voi olla kestävää sosiaalipolitiikkaa vaan pitäisi valita ihan toisenlainen tie minä en kyllä ymmärrä kuka ihme näitä suunnittelee ja kehittelee siellä kun nämä johtavat ihan ojasta allikkoon toisesta taskusta otetaan ja pakotetaan toiselle taskulle mikä on sitten taas äärimmäisen nöyryyttävää mennä näihin

toimistoihin hakemaan näitä tukia
arvoisa puhemies en jatka enempää tämän asian käsittelyä mutta se on kyllä todettava kun en ole päässyt tänään osallistumaan aikaisemmin näihin esityksiin joita hallitus on pöytään tuonut että kyllä tämä on todella iso kysymys miten esimerkiksi lapsiperheiden toimeentulosta tänä vaikeana aikana välitetään tässä on hyvä esimerkki siitä että kun tehdään todella huonoa politiikkaa niin tältä se sitten näyttää
arvoisa

vielä kerrata miten viime kaudella perusteltiin tätä merkittävää lapsilisäleikkausta

nyt kun oikein päästään debattiin tässä illan kuluessa niin kyllä tietenkin sitä hallituksen politiikkaa on hyvä verrata siihen mitä tehdään tällä hallituskaudella me olemme täällä ennenkin puhuneet siitä että silloin kun on tehty vaikeita päätöksiä ollaan oltu valmiita tasapainottamaan tulonjakovaikutuksia ja silloin me teimme vähennyksen korvaamaan sitä leikkausta ja tässä me nyt taas olemme katsomassa tämän hallituksen tekemää politiikkaa jossa minkäänlaisia vaikutuksia ei arvioida ei tulonjakovaikutuksia

arvoisa puhemies näihin lapsiperheiden tulotilanteeseen ja verotukseen ja muihin kuluihin liittyen nimenomaan tämä hallitus haluaa helpottaa näiden tilannetta aamu ja iltapäivätoiminnassa ja sitten tulevissa päivähoitomaksuissa kyllä linja on se että nimenomaan helpotetaan niitten pienituloisten perheitten mahdollisuutta niihin palveluihin tämähän on on ihan fakta ja pieni ja keskituloisten verotustahan tullaan myös keventämään kyllähän nämäkin sitten otetaan mukaan tähän lapsivaikutusten arviointiin eikö

en voinut olla kuulematta yhtä pientä sanaa ja se oli kuulkaa nämä päivähoitomaksut siis minä sanon että tämä hallitus on todellisessa lirissä en tiedä kuuluuko se sellaiseen kielenkäyttöön että eduskunnassa näin voi sanoa mutta kyllä nyt ollaan todellisessa todellisessa pinteessä siksi että minä jaksan uskoa että tämä hallituksen päivähoitouudistus jonka he aikovat viedä maksupolitiikan suhteen läpi on mahdoton toteuttaa se on mahdoton toteuttaa sen takia että on haukattu niin iso säästötavoite että kun suomalaiset keskituloiset perheet ovat jo niin sanotussa suurimmassa maksuluokassa hyvin nopeasti niin tämä hallitus tavoittelee sellaista päivähoitomaksujen korotusta jota ei voi enää keskituloinen ihminen kyllä niellä minä en ymmärrä vaikka olettekin tällainen perusporvarihallitus miten kansalaisilta voisi saada hyväksynnän näiden päivähoitomaksujen korottamiselle minkä tämä hallitus aikoo tehdä en jaksa uskoa ei mitään menestystä tule sille uudistukselle minä pidän sitä todella moitittavana niin kuin myös sitä että ilta ja aamupäiväkerhojen maksuja nostetaan niin käsittämättömän suurella tavalla perhepolitiikkaa tämä ei ole tuli perheministeri tai ei

joihin kohdistuu nyt monenlaisia erilaisia säästöjä ja näitä säästöjä ei ole lapsiperheiden tulonjakovaikutusten osalta käyty kunnolla läpi se on sääli että tämmöisenä aikana meillä ei ole varaa hoitaa tätä tulevaisuuden parasta kasvualustaa
arvoisa puhemies en voi sille mitään jos edellinen hallitus ei kyennyt tällaista mallia luomaan mutta toivon että oppositioltakin tulee sille tukea että voimme esimerkiksi nollamaksuluokan luoda ja sitten isotuloiset osallistuvat osaltaan näitten maksujen hoitamiseen jatkossa enemmän jos tuette tätä mallia niin hieno asia

se keskustelu ei vielä päättynyt koska me pelkäämme sitä että tämä hallitus tulee poistamaan nollamaksuluokan se on kova juttu jos näin tulette tekemään varsinkin sen takia että sillä päivähoitosäästötavoitteella jonka tämä hallitus on asettanut ei tulla saamaan tasapainoista

aikaiseksi olen siitä syvästi huolissani osaatteko te jo ennakoida ettemme me me joudu taas vaikeuksiin se on minusta tärkeää että samoille lapsiperheille ei voi kohdistua näin valtavia säästötaakkoja kuin tässä on nyt suunniteltu varsinkin kun tämä päivähoitomaksujen muutos on vasta tulossa

arvoisa puhemies ilo kuulla että olemme opposition kanssa samoilla linjoilla siitä että nollamaksuluokka on tärkeä jatkossakin ja että isotuloiset osallistuvat enemmän näihin talkoisiin niin että pienituloiset perheet saavat palvelunsa jatkossakin

puhemies hallituksen suunnitelmat leikata lääkekorvauksia ja matkakulukorvauksia ja korottaa hoitomaksuja ovat ovat harkitsemattomia kelan tutkimusten mukaan matkakulujen korvausjärjestelmää käyttävät etupäässä iäkkäät pienituloiset asiakkaat ja suunnitellut säästöt kohdistuisivat heihin raskaasti minusta

tulisi siirtyä yhtenäiseen järjestelmään jossa etsittäisiin vakavissaan ratkaisuja lääkkeiden hoito ja matkakulujen yhteisen yhteisen omavastuukaton luomiseksi mallia

toivonkin että hallitus nyt vakavissaan selvittää yhteistä kustannuskattoa lääkekorvauksille matkakorvauksille ja terveydenhoitokustannuksille herra puhemies näillä perusteluilla esitän että eduskunta hylkää lakiehdotuksen kaksi ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

arvoisa puhemies olemme omassa vastalauseessamme vaatineet lääke ja matkakorvausten säästön peruuttamista ja kuntoutuksen rahoituksen vahvistamista ja kokonaisuudistuksen toteuttamista vaikka pienennettiinkin niin silti emme voi hyväksyä sitä että asiakkaiden lääkekorvauksiin on tehty tällaisia leikkauksia alkuomavastuuta ja ylemmän erityiskorvauksen lääkekohtaista omavastuuta pienennettiin mutta vuosiomavastuun ylittäneiden lääkekohtaista lääkekohtaista omavastuuta edelleen korotettiin valiokunnassa kuultujen asiantuntija arvioiden mukaan lievennykset vaikuttavat suureen potilasjoukkoon mutta ne jäävät yksilötasolla melko pieniksi kaikkein kovimmin omavastuun nousut kohdistuvat lääkkeestään jo eniten maksaviin ja sitä emme voi pitää hyväksyttävänä

esittäneet talousarvioaloitteella ja budjetin vastalauseessakin vuoden kaksituhattakuusitoista budjettiin palautettavaksi näitä aura kuntoutuksesta säästettyjä rahoja jotta työssä olevien riittävän varhainen kuntoutus kuntoutus on mahdollista jatkossakin esitän vastalauseen yksi mukaisesti toisen lakiehdotuksen hylkäämistä ja sen lisäksi esitän vastalauseen lausumaehdotuksia yksi ja kaksi joista ensimmäinen pitää sisällään nimenomaisesti kokonaisarvioinnin sairausvakuutuksen lääke ja matkakorvaussäästöjen kohdentumisesta ja se

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja salosen tekemiä hylkäys ja muutosesityksiä

ymmärtääkseni myöskin kansaneläkelaitos on valiokunnalle antamassaan lausunnossa todennut että nämä säästöt olisi voinut kohdentaa toisin jotta nämä jotta nämä vaikutukset eivät olisi niin radikaaleja kannatan siis edustaja blomqvistin tekemää hylkäysehdotusta kaksi joka sisältää myös sen että eduskunta hyväksyisi vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja tanuksen tekemiä hylkäys ja lakimuutosesityksiä arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää tässä esityksessä nyt huomiota siihen että täällä on varsin erikoinen oikeastaan uusi menettelytapa jossa velvoitetaan yrityselämä osallistumaan näihin talkoisiin nimittäin lääkealan toimijat olen saanut tästä huolestuttavia yhteydenottoja täällä velvoitetaan lääkealan lääkealan toimijoille säästöistä kohdennettavaksi kaksitoista miljoonaa euroa tämä ehdotetaan toteutettavaksi ottamalla vuonna kaksituhattakuusitoista määräaikaisesti käyttöön lääketeollisuutta ja lääketukkukauppaa koskeva uusi lääkekustannusten palautusmaksu tämä on merkillinen erikoisuus

lisää suomalaista kilpailukykyä ja edistää meidän yrityskulttuuriamme jossa yritys itse vastaa omista voitoistaan ja tappioistaan nyt tässä laitetaan yksi toimiala maksamaan jonkun toisen tai ikään kuin sosiaalisektorin kuluja suomessa arvoisa puheenjohtaja olen saanut tällaisen viestin että jos tämä laki ajetaan läpi niin se johtaa monessa lääkealan yrityksessä pohdintaan minkälainen toimintaympäristö suomessa tulevaisuudessa heidän yhtiöillään on moni pohtii että he siirtävät omat toimintansa ulkomaille ja jättävät koko suomen markkinat

arvoisa puhemies kannatan edustaja salosen hylkäys ja muutosesityksiä sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä tosiaan kuulimme kuinka eri asiantuntijat kertoivat että nämäkin lääke ja matkakorvausten heikennykset kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin kaikkein alimpaan tulokymmenykseen ja kaikkein vähiten kaikkein suurimpaan tulokymmenykseen jos hallitus meille täällä väittää että säästöjä on pakko tehdä niin vastaan että tekisitte sitten edes oikeudenmukaisesti ja veisitte niiltä joilla on joilla on enemmän ettekä aina niiltä joilla on kaikkein vähiten myös me vihreät vihreä eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissamme olemme esittäneet sitä että lääke ja matkakorvauksille ja erilaisille sosiaali ja terveyspalveluiden maksuille säädettäisiin yhteinen maksukatto joka olisi oikeudenmukaisempi pienituloisten ja paljon sairastavien paljon lääkkeitä tarvitsevien kannalta

arvoisa puhemies hallituksen leikkaukset jälleen kohdistuvat aivan väärin hallituksen leikkaukset yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta ovat kohtuuttomia me olemme tietysti tänä tänä vuonna saaneet todistaa hallituksen poukkoilevaa päätöksentekoa niin suhteessa tähän eläkkeensaajan asumistukeen kuin moniin muihinkin asioihin ja tämä poukkoilu on johtanut siihen että asioita on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja vaikutustenarvioinnit ovat jääneet tekemättä hallitus on tekemässä samanaikaisesti useita leikkauksia jotka kohdistuvat nimenomaan pienituloisiin eläkkeensaajiin ikääntyneisiin ihmisiin ja myös sellaisiin henkilöihin jotka ovat ikänsä olleet eläkkeellä johtuen esimerkiksi synnynnäisestä sairaudesta varhain puhjenneesta mielenterveysongelmasta tai muusta vastaavasta ja he ovat monella tavalla niin heikossa asemassa että näitä leikkauksia joita hallitus nyt toteuttaa näiden henkilöiden asumistukeen ei voi mitenkään pitää perusteltuna tästä syystä esitän että

arvoisa puhemies yleisen asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin monet asumistuen saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen eläkkeensaajan asumistuen enimmäismenojen jäädyttäminen tarkoittaa että arviolta kymmenentuhatta tuensaajaa nykyisten lisäksi ylittää myöskin nämä enimmäisasumismenot tällä hetkellä enimmäisasumismenot ylittyvät kahdellakymmenellä prosentilla eli neljälläkymmenelläviidellätuhannella eläkkeensaajalla asumistuen saajista on kohtuutonta että hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa kun toimeentulo on ja asumiskustannukset korkeat niin pienetkin säästöt vaikeuttavat arkista toimeentuloa ja saattavat johtaa esimerkiksi ruoasta tai terveydenhuollosta tinkimiseen enimmäisasumismenojen jäädyttäminen koskee asumistuen saajia joiden vuokra on jo korkea hallitus laskee sen varaan että vuokrat eivät nousisi tuen jäädytyksen takia tosiasiassa vuokrat ovat kuitenkin kasvaneet kolmen prosentin vuositasolla ja niiden ennakoidaan nousevan edelleen

lakiehdotukset yksi ja kahteen hylätään

arvoisa herra puhemies hallitus kohdistaa useita eri toimenpiteitä ja ja leikkauksia pienituloisiin ihmisiin ja perheisiin näin tapahtuu nyt jälleen asumistuen osalta minkä takia kannatan edustaja salosen tekemiä muutosesityksiä

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys yhdeksänkymmentäneljä kautta kaksituhattaviisitoista vp koskee sellaista asiaa että ne henkilöt jotka työskentelevät ei työsuhteisessa työssä tullaan jatkossa määrittelemään lainsäädännöllä yrittäjiksi kansankielellä puhutaan niin sanotuista itsensätyöllistäjistä jotka työllistyvät toimeksiantotyössä usein freelancereina ja niin edelleen

tämän lain valmistelusta vastannut sosiaali ja sosiaali ja terveysministeriö on rauhoitellut erilaisia järjestöjä ja ja niiden esittämää kritiikkiä toteamalla että tämän lain myötä mikään ei itse asiassa muutu ja että freelancereiden ei ole tarpeen olla huolissaan työttömyysturvastaan kuitenkin taide ja kulttuurijärjestöt samoin kuin eräät työttömyyskassat ja myös taiteen edistämiskeskus ja eräät eräät muut tahot ovat olleet erittäin huolestuneita tämän lain vaikutuksista freelancereiden työttömyysturvaan ja myös esimerkiksi opetus ja kulttuuriministeriön sosiaaliturvaosasto esitti tähän lakiesitykseen erittäin erittäin voimakasta kritiikkiä ja toivoi että tämä lakiesitys olisi palautettu uudelleenvalmisteltavaksi

tästä laista on julkisuudessa keskustelu viime päivinä runsaasti ja muun muassa tänään tuohon kansalaistorille oli kokoontunut satoja ihmisiä osoittamaan mieltä tämän lain säätämistä vastaan itse pidän näiden mielenosoittajien esiin tuomaa huolta erittäin perusteltuna ja siitä syystä olen valiokunnassa valmistellut vastalauseen ja hylkäysesityksen jonka tulen tässä toistamaan tämän lain valmisteluvaiheessa ei ole kuultu lainkaan niitä tahoja joita tämä lakiesitys koskee nimittäin itsensätyöllistäjiä edustavia järjestöjä ja ammattiliittoja ja myös valtakunnassa vallitsee suuri epäselvyys siitä mitä tällä lailla itse asiassa säädetään mitkä kaikki asiat muuttuvat ja mitkä eivät kuitenkin tämän lain olisi tarkoitus tulla voimaan jo parin viikon kuluttua valiokunnan enemmistö joka hyväksyi tämän lain oli myös sitä mieltä että että laki on huonosti valmisteltu valiokunta nimittäin esitti että

jotta tätä lakia osattaisiin te hallinnossa oikein tulkita niin täytyy tehdä ohjeistus te hallinnon virkamiesten tueksi ja sitten lisäksi vielä seurata minkälaisia kirjavia päätöksiä siellä te hallinnossa tehdään ja sitten kun on seurattu korjattaisiin lakia itse olen sitä mieltä että että valitettavasti ohjeistuksella tästä ei saada niin hyvää että se johtaisi yhdenvertaisiin tasavertaisiin selkeisiin päätöksiin te hallinnossa niin ei ole nytkään ja koska tämä lakiesitys ei korjaa nykyisiä ongelmia niin siitä seuraa se että että nykyiset olemassa olevat ongelmat tulevat tulevat koskemaan entistä useampia tässä laissa on puutteellista muun muassa se että se ei millään tavalla määrittele sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden rajaa ja tämä on ongelma sen vuoksi että nyt kun yrittäjyys laajennetaan koskemaan kaikkia itsensätyöllistäjiä niin entistä useampi henkilö joutuu siihen tilanteeseen että on riskinä joutua kokonaan vaille työttömyysturvaa nimittäin työttömyysturvaa ei myönnetä niille jotka tulkitaan päätoimisiksi yrittäjiksi ja jo tällä hetkellä on on nähtävissä että usein itsensätyöllistäjät joutuvat siihen tilanteeseen että heille ei myönnetä työttömyysturvaa esimerkiksi sillä perusteella että he ovat kirjoittaneet vaikkapa kolumnia kolumnia kolmen tunnin ajan kuukaudessa minkä perusteella te hallinnossa on päätelty että he työllistävät itsensä yrittäjinä päätoimisesti ja työttömyysturva on evätty tällä tavalla ei ei kannusteta luovan työn tekijöitä eikä itsensätyöllistäjiä tarttumaan työttöminä työtilaisuuksiin toimeksiantotilaisuuksiin mistä seuraa se että tämä lakiesitys tulee pahentamaan työttömyyttä pahentamaan köyhyyttä ja vähentämään yhteiskunnan tuloja minkä vuoksi esitämme että tämä lakiesitys hylätään ja että eduskunta hyväksyy tähän hylkäysesitykseen sisällytetyt neljä lausumaa kiitos

esitän lausumaa joka on nimelläni jaettu sinne kaikille edustajille lausuma kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus arvioi uuden lain vaikutuksia taiteilijoiden ja tieteentekijöiden osalta välittömästi lain tultua voimaan ja toteaa että lain tarkoituksena ei ole vaarantaa luovilla aloilla työskentelevien omassa työssään työllistyvien taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työskentelymahdollisuuksia tai oikeutta sosiaaliturvaan ja että tämän mukaisesti viranomaiset antavat lain soveltamisohjeet

se ei poista aiempaa epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta vaan jopa lisää niitä kuten ministeri mäntyläkin täällä kyselytunnilla hyvin totesi sosiaaliturvajärjestelmäämme on kehitettävä muuttuvan työelämän suuntaan itsensätyöllistäjillä tulee jatkossakin olla oikeus sosiaaliturvaan

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja pekosen tekemää lausumaehdotusta

olemme tästä syystä saaneet sekä valiokunnassa että myös valiokunnan jälkeen ja tämän käsittelyn yhteydessä paljon erilaista tietoa ja huolta asiasta hallitus ei ole kuitenkaan pyrkinyt ratkaisemaan esimerkiksi ammatinharjoittajien tai freelancereiden työtehtäviin tai heidän työttömyysturvaansa liittyviä asioita ja siksi onkin ollut erittäin hyvä että hallitus ja ja valiokunta saivat rakennettua tästä kaksi hyvää lausumaa joiden pohjalta on tavoitteena puuttua niihin epäkohtiin ja niihin kysymyksiin jotka ovat tulleet tämän asian käsittelyn yhteydessä sitä kautta päästään oikeastaan ei varsinaisesti tähän lain sisältöön liittyviin kysymyksiin vaan tämän lain yhteydessä tulleisiin vaikeisiin kipeisiin kysymyksiin jotka koskevat osa aikaisuutta kokoaikaisuutta ja ja freelancereitten työtehtäviä ja heidän ongelmiaan ja heidän työtehtäviinsä liittyviä sisältöjä edustaja pekonen teki myös oman lausumaehdotuksen jota on myös hyvä tukea koska se täydentää oikeastaan näitä kahta edellä mainittua lausumaa minkä takia tuen myös tätä esitystä arvoisa

arvoisa rouva puhemies sosialidemokraatit vasemmistoliitto ja vihreät ovat tehneet tähän

vastalauseen yksi mukaisesti yhteisen lausumaesityksen jossa sisältönä on kaksi asiaa toinen on se että kun tässä hallituksen esityksessä esitetään indeksijäädytyksiä valtionosuuksiin niin haluaisimme että niitä korvattaisiin yhteisöveron korotuksen jatkolla myöskin tulevalle vuodelle jolloinka saataisiin vähän takaisinpäin näitä indeksijäädytyksistä tulevia leikkauksia toisena on se että näihin perusteisiin on laskettu nämä varhaiskasvatuksen muutokset me emme halua että niitä toteutettaisiin toinen syy on se että jos niitä toteutettaisiin sitä kautta että noin päivähoidossa työskentelevää ihmistä irtisanottaisiin kolmas syy on se että nämä eivät meidän uskoaksemme toteudu missään tapauksessa sillä byrokratia kunnissa joka tapauksessa lisääntyy vaikka näitä tehtäisiin ja neljäntenä on se että kun on todettu että nämä ovat käytössä jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista vaikka lakiakaan ei vielä ole olemassa niin miten ne säästöt voidaan ottaa etupainotteisesti näillä perusteilla esitämme vastalauseen

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja paateron esittämiä molempia lausumavastalauseita

arvoisa rouva puhemies täällä käytiin aikaisemmin illalla hyvä keskustelu varhaiskasvatuksen merkityksestä ja ja siellä nostettiin monta esille en lähde niitä toistamaan totean vain että tämä varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lapsille sosiaalisten taitojen ja kognitiivisen kehittymisen kannalta ja tämä on myös ison luokan tasa arvokysymys kuten edustaja biaudet aikaisemmin tänä iltana totesi sen takia ehdotankin että että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta varhaiskasvatuslain uudistuksen arvioituja vaikutuksia ei huomioida valtionosuuksien perusteissa ja jotta subjektiivinen oikeus päivähoitoon säilyisi

kannatan edustaja blomqvistin tekemää ehdotusta vastalauseen kaksi mukaisesta lausumaehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja paateron hyvin perusteltuja ja hänen tekemiään vastalauseessa olevia lausumaesityksiä

arvoisa puhemies kuten olen jo lain aiemmassa käsittelyvaiheessa tuonut esille lakia vähittäiskaupan ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pitää muuttaa mutta sitä ei pidä kumota parturi kampaajat on vapautettava aukiolosääntelyn piiristä aukioloaikasäännöksiä on vähittäiskaupan osalta selkeytettävä ja poikkeuslupasääntelyä on selkeytettävä ja kevennettävä vasemmistoliitto ei kuitenkaan näe että vähittäiskaupan aukiolot täytyisi kokonaan vapauttaa lisäksi täytyy kritisoida valmistelua jossa ei ole otettu riittävästi huomioon työntekijöiden asemaa eikä tehty vaikutusarviointeja esitetyllä lainmuutoksella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia erityisesti palvelualan henkilöstön elämään kun yö ja pyhätyö mahdollisesti lisääntyy lisäksi päivittäistavarakaupan pienten yksiköiden kilpailuetu poistuu minkä todennäköisenä seurauksena on kaupan keskittyminen kuluttajat ovat pääosin tyytyväisiä nykyaukioloaikoihin eikä esitetyllä lainmuutoksella arvioida olevan positiivisia työpaikkavaikutuksia kielteisiä vaikutuksia on kuitenkin kaupan työntekijöille vasemmistoliiton näkemyksen mukaan lakia pitää korjata mutta sitä ei pidä kokonaan kumota siksi esitämmekin että esitetyt lakiesitykset hylätään

puhemies kauppojen aukioloja koskevia ratkaisuja tulee tarkastella niin että kuluttajien alan henkilöstön ja yrittäjien tarpeet otetaan tasapainoisesti huomioon aukioloaikojen laajentaminen edelleen herättää huolta ennen kaikkea kaupan alan henkilöstön asemassa hallitus ei ole toiminut aloitteellisesti siinä että rinnan lainmuutoksen valmistelun kanssa olisi käyty alan työmarkkinaosapuolten kesken tarpeellisia neuvotteluja lakimuutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan esimerkiksi palkkaukseen työaikoihin sekä työturvallisuuteen ja työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa näin meneteltiin edellisen edellisen aukioloaikoja koskevan uudistuksen yhteydessä kaupan ala ala on toimiala jolla on jo nykyisellään korkeampi väkivallan uhan riski varkauksia väkivaltaa ja uhkailua sekä toimipaikkaan tehtäviä tehtäviä vahinkoja esiintyy jo nyt alan asiantuntijoiden osalta on arvioitu että kauppojen aukioloaikojen laajentuminen tulee lisäämään yö ja yksintyöskentelyä mikä puolestaan lisää työntekijän riskiä kokea väkivallan uhkaa vapaaehtoisuuteen pohjautuvat toimipaikkakohtaiset turvallisuussuunnitelmat eivät ole riittäviä takaamaan henkilökunnan työturvallisuutta yö ja yksintyöskentelyn aiheuttamia riskejä on minimoitava työturvallisuuslakia kehittämällä tai edistämällä sitovien käytäntöjen sopimista alan työmarkkinajärjestöjen kesken hallituksen esitys parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamisesta on niin ikään on tehtävä toimia poikkeuslupakäytäntöjen selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi on hyvä että säännös kauppakeskuksissa työskentelevien pienyrittäjien oikeudesta yhteen vapaapäivään viikossa esitetään siirrettäväksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin työelämä ja tasa arvovaliokunta on antanut lausunnon ja tuonut siinä esiin kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen sisältyviä huolenaiheita joista muun muassa päivähoitopalvelujen järjestämiset

julkinen liikenne henkilöstön työturvallisuus ja myöskin esityksen sukupuolivaikutusten

arvioinnin puute ovat sellaisia asioita joita joita valiokunta on omassa lausunnossaan esiin tuonut näihin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuman näkemyksiin voi hyvin yhtyä näistä seikoista johtuen talousvaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet ovat päätyneet tekemään lausumaehdotuksen jonka on sellainen että vaaditaan että hallitus ryhtyy aktiivisiin toimiin jotta lakimuutoksen vaikutukset henkilöstön asemaan ja työntekijöiden työehtoihin saadaan sovituksi alan työmarkkinaosapuolten kesken näin ollen arvoisa puhemies esitän vastalauseen kahden mukaisen

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja sarkkisen tekemää hylkäysehdotusta tästä laista jonka piti olla luonteeltaan kauppoja vapauttava tulikin erään ryhmän kohdalta pakkoaukiololaki tässä esityksessä ei nimittäin säädetä isojen liikkeiden oikeudesta olla kiinni kauppakeskuksissa esimerkiksi pukinetalo halonen on ilmoittanut jo hyvissä ajoin että he eivät tule pitämään liikkeitään kaikkina sunnuntaina auki nyt heidän oikeutensa pitää liike kiinni kumotaan tällä pakkoaukiololailla tämä on jälleen yksi erittäin huonosti valmisteltu esitys

arvoisa puhemies kaupan ala on suomessa poikkeuksellisen keskittynyt ja kuten äsken kuulimme valmistelussa on ollut haasteita ja esityksessä on edellä kuvattuja ongelmia myös isojen toimijoiden osalta mutta kuten edustaja salonen totesi huolemme koskee etenkin pienyritysten selviytymistä isojen toimijoiden paineessa miten selviytyä kauppakeskuksessa pienet ovat kovilla kun pyhätkin pitää tehdä työtä usein yksin muita vaihtoehtoja ei ole toinen huolemme koskee kioskitoimintaa miten pitää valtakunnallisesti valtakunnan kattava kioskitoiminta esillä näillä perusteilla kannatan edustaja salosen tekemää esitystä

vielä halusin tässä sanoa sen että on nähtävä mihin tämä laki on lopulta johtamassa se tulee pitkällä juoksulla johtamaan siihen että meillä on valtavasti pienpalkkaisia ihmisiä joiden työehtoja aletaan muuttamaan tämän lain mukaan sellaisiksi että nämä lauantai sunnuntaikorvaukset tulevat muuttumaan ja meille syntyy jälleen yksi erittäin pienituloinen ammattiryhmä se on se mihin tämä tulee pitkän päälle

arvoisa rouva puhemies vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaan tavoitteena on yhtäältä edistää työntekijöiden työssäjaksamista ja toisaalta parantaa työttömien työllistymisedellytyksiä vuorotteluvapaalle jääneet ovat muun muassa jyväskylän yliopistossa vuorotteluvapaan vaikutuksista tehdyn tutkimuksen mukaan kokeneet

itse henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ja motivaationsa parantuneen vapaan ansiosta he ovat myös yleensä palanneet siihen työhön josta ovat jääneet vapaalle vapaalle jäämisen motiiveja ovat olleet muun muassa työpaineet stressi tai levon tarve jo pelkkä vuorotteluvapaan mahdollisuus on lisännyt ihmisten jaksamista työelämässä mahdollisuus vuorotteluvapaaseen toimii siten perälautana johon työntekijä tietää voivansa yrittää turvautua jos tilanne alkaa tuntua mahdottomalta perälauta itsessään vähentää voimattomuuden ja vaihtoehdottomuuden tunnetta ja helpottaa stressiä sekä kykyä löytää ongelmiin ratkaisuja erityisen selviä ovat hyödyt joita sijaiset järjestelmässä saavat vuorotteluvapaasijaisuus on työvoimapolitiikan palveluista se jossa työllistytään kaikkein parhaiten vuorotteluvapaa on järjestelmänä onnistunut ja antanut monelle mahdollisuuden kerätä voimia ja jaksaa työssä pidempään erityisesti vuorotteluvapaasta ovat hyötyneet ja sitä ovat hyödyntäneet naiset eli seitsemänkymmentä prosenttia kaikista vuorotteluvapaan käyttäjistä on ollut naisia ja siksi myös nämä leikkaussuunnitelmat kohdistuvat leikkaussuunnitelmat kohdistuvat erityisesti heihin yleisimmin vuorotteluvapaata hyödyntäneet ovat ammatiltaan olleet viime vuonna hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita terveydenhuollon asiantuntijoita ja niin poispäin pidän hyvin valitettavana sitä että että hallitus juuri tähän

työssäjaksamista parantavaan järjestelmään nyt iskee kyntensä

tämän ehdotuksen todelliset säästövaikutukset ovat todennäköisesti pienet työelämässä olevien työssäjaksaminen saattaa heikentyä ja samalla monen työttömän joka pystyisi nykyisessä nykyisessä työssään ylläpitämään työelämävalmiuksiaan asema heikkenee tämän esityksen vuoksi työttömyys pitkittyy ja työllistyminen vaikeutuu nämä molemmat vaikutukset voivat paitsi olla inhimillisesti raskaita myös samalla heikentää julkisen talouden pitkän aikavälin rahoitusperustaa tällä perusteella esitän että lakiesitys hylätään

arvoisa rouva puhemies sekä edustaja nurminen että edustaja alanko kahiluoto molemmat perustelivat hyvin ja ansiokkaasti vuorotteluvapaan merkitystä niin työelämässä kuin ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tästä syystä kannatan ilmari nurmisen hylkäysesitystä

arvoisa puhemies tästä asiasta käytiin jo viime viikolla ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua mutta otan pari asiaa

omien lausumaehdotustemme tueksi tässä esille tässähän on ihan kannatettava periaate kysymys on omakustannusperiaatteen tehostamisesta vuokran määrityksessä ja näiltä osin mitkä liittyvät suoraan lakiehdotukseen ne ovat aivan hyväksyttäviä mutta se osa joka tässä tullaan hallituksen asetusesityksellä myöhemmin antamaan on se ongelmakohta ja se liittyy siihen että kun meillä kaikkien tietämän mukaan on erittäin vaikea kohtuuhintaisten vuokra asuntojen puute erityisesti täällä ja kasvukeskuksissa niin hyvin suurena pelkona on minkä myöskin valiokunta omassa mietinnössään on tuonut esille että jos tällainen asetusehdotus annetaan niin se tulee tyrehdyttämään nykyisenkin vuokra asuntotuotannon muiden kuin kuntien vuokrataloyhtiöitten osalta eli tämä on hyvin riskaabelia tältä osin sen vuoksi sitten tämä ensimmäinen vastalauseen lausumaehdotus kuuluukin niin että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muuttamiseksi siltä osin kuin siihen sisältyy omien varojen koron puolittamista koskeva ehdotus niin että kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä

liittyy siihen että vuokralaisella on entistä paremmat mahdollisuudet saada tietoa niistä seikoista jotka määrittelevät tuon vuokran eli esitän tässä yhteydessä vastalauseen yksi mukaiset lausumaehdotukset yksi ja kaksi

on erityisesti edellyttänyt varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla että kaupungit lisäävät asuntotuotantoa ja nyt tätä yhteistyötä murennetaan tällä muutoksella tätä on vähän vaikea taas

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön neljä pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön viisi pohjalta ainoassa käsittelyssä perussääntöön tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa rouva puhemies kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa niin yksi asia siinä jäi hieman huonolle hapelle niin sanotusti tämä ei ottanut huomioon sitä että jos tässä tapahtuu sellainen tilanne että syntyy ikään kuin jälkikäteen perinnönjaon oikaisun kautta velvollisuus maksaa perintöä myöhemmin ilmaantuneelle sukulaiselle perillisille niin tästä saattaa aiheutua tälle johon se kohdistuu hyvin merkittävä rasite joka saattaa johtaa siihen että tämä henkilö joutuu jopa velkajärjestelyyn tästä pyydettiin lausuntoa ministeriöltä he eivät nähneet sitä hyvin suurena uhkana mutta myönsivät kuitenkin että tällainen mahdollisuus on olisi ollut hienoa että tähän olisi kirjattu sellainen pykälä että tämä ei saa aiheuttaa jälkikäteen kohtuutonta velkataakkaa

arvoisa rouva puhemies tämä asia oli lakivaliokunnassa ja pidettiin hyvänä sitä että luonnonsuojelurikoksesta annettua lakia tarkennetaan ja ja siihen syntyy nyt selkeät pykälät ja ikään kuin porrastukset miten voidaan luonnonsuojelurikoksia käsitellä tämä oli erittäin hyvä muutos